lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan valtiovarainministeri mika lintilän esittelypuheenvuoron jälkeen tämä lähetekeskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla joiden pituus voi olla enintään seitsemän minuuttia ryhmäpuheenvuorojen ja debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen

näin sopinee

arvoisa puhemies hallituksen talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen tällä tarkoitetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua korkeaa työllisyyttä ja kestävää julkista taloutta

kaksituhattakaksikymmentäkolme ja julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen tämä edellyttää seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyyttä hallituksen talouspolitiikalla on kolme kärkeä ensimmäinen on työllisyyden parantaminen toinen yritysten yritysten uudistaminen ja investointien tukeminen sekä kolmas julkisen talouden saaminen vakaalle pohjalle ilman korkeampaa työllisyyttä emme onnistu julkisen talouden saamisessa vakaalle pohjalle työllisyyden paraneminen puolestaan edellyttää että elinkeinoelämämme kykenee uudistumaan ja näin työllistämään entistä enemmän talouskasvu on tällä hetkellä vakaata mutta se hidastuu huipustaan maailmantalouden kasvanut epävarmuus korostaa kestävän talouspolitiikan merkitystä tässä tilanteessa on tärkeää viedä eteenpäin hallituksen työllisyyden ja ja talouden rakenteiden uudistamiseksi hallituksen tavoitteena on luoda yrityksille ja kotitalouksille ennakoitavuutta jatkuvuutta ja luottamusta hallituksella on vastuu siitä että talouden puitetekijät ovat kunnossa siten että yritykset ovat valmiita investoimaan ja työllistämään ja että työnhakijat ja työntekijät voivat luottaa mahdollisuuksiinsa työllistyä ja kehittää osaamistaan mitoitamme finanssipolitiikan vastuullisesti ja suhdannetilanteen edellyttämällä tavalla ensi vuonna talouspolitiikan viritys tukee talouskasvua ja työllisyyttä heikentyneisiin suhdannenäkymiin vastataan aivan oikeilla finanssipolitiikan reaktioilla arvoisa puhemies

määrärahoiksi ehdotetaan viisikymmentäseitsemän pilkku kuusi miljardia euroa päätösperäisesti pysyvät menot kasvavat nettona yksi pilkku yksi miljardia euroa ensi vuoden budjetissa tämän lisäksi ikäsidonnaisten valtion menojen kasvu täysimääräiset indeksikorotukset sekä veroperustemuutosten vaikutusten kompensaatio kunnille näkyvät menojen nousuna vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista verrattuna pysyvien menojen lisäksi hallitus tekee tulevaisuusinvestointeja yhden pilkku kolmenkymmenenseitsemän miljardin edestä niiden tavoitteena on aidon muutoksen aikaansaaminen tulevaisuusinvestoinneista ei aiheudu menoja enää vuonna ja ne rahoitetaan omaisuustuloilla investointiohjelman loppuosalle noin

yhdelle pilkku seitsemälle miljardille miljardille eurolle on kehysvaraus vuosille kaksituhattakaksikymmentäyksi ja kaksituhattakaksikymmentäkaksi jos kehysvarausta jää käyttämättä kehystasoa lasketaan vastaavasti arvoisa puhemies finanssikriisin jälkeisenä aikana yritystemme investoinnit uuden teknologian hyödyntämiseen ovat laskeneet merkittävästi tämä on osaltaan pitkittänyt suomen talouden pääsyä kasvun tielle ensi vuoden on tärkeässä roolissa yritysten uudistumisen tukeminen koko suomen elinvoimaan tehdään budjetissa merkittäviä satsauksia hallitus investoi merkittävästi osaamiseen ja koulutukseen elinkeinoelämän uudistamiseksi ja uusien innovaatioiden mahdollistamiseksi ehdotetaan kolmenkymmenenkolmen miljoonan euron business finlandin avustusvaltuuden lisäystä julkinen raha toimii vipuna yritysten omille investoinneille tutkimukseen ja tuotekehitykseen yliopistojen perusrahoitusta korotetaan neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla kansainvälisen kasvun ohjelmaan varataan määrärahoja yhteensä kolmetoista miljoonaa euroa tulevaisuusinvestoinneista kohdennetaan yritysvetoiseen tutkimus kehittämis ja innovaatiotoimintaan sekä kiertotalouden ja toimialojen kasvun tukemiseen kahdeksankymmentäkahdeksan miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen ehdotetaan

elinkeinoelämän ja kansalaisten kannalta on keskeistä että väylät ovat kunnossa koko maassa perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää kolmensadan miljoonan euron tasokorotusta korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi lisäksi perusväylänpitoon ehdotetaan neljänkymmenen miljoonan euron kertaluonteista lisäystä ja vaarallisten tasoristeysten poistamiseen kahdentoista miljoonan euron lisärahoitusta tuottavuutta kasvatetaan osaamisen ja innovaatioiden kautta koulutuspanostusten lisäksi hallitus on tehnyt erillisen investointien kasvuun tähtäävän ohjelman haluamme kannustaa yrityksiä niin aineettomiin kuin aineellisiin investointeihin selvitämme ja valmistelemme pikaisesti esityksen määräaikaisista kaksinkertaisista poistoista neljän vuoden ajaksi laiteinvestointeihin lisäksi selvitämme pikaisella aikataululla mahdollisuutta antaa esitys määräaikaisesta tutkimusyhteistyökannustimesta hallituksen tavoitteena on uudistusten voimaantulo vuonna kaksituhattakaksikymmentä tämä hallitus huolehtia myös maatalouden toimintaedellytyksistä ympäristö ja luonnonhaittakorvauksiin osoitetaan kertaluonteisesti satakolmekymmentä miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakaksikymmentä

harvaanasutun maaseudun kehittämiseen neljä miljoonaa euroa maatilatalouden kehittämisrahastoa ehdotetaan lisäpääomitettavaksi kertaluonteisesti kolmellakymmenelläyhdellä miljoonalla eurolla arvoisa puhemies luottamusta tulevaisuuteen vahvistaa parhaiten mahdollisuus tehdä työtä ja yrittää hallituksen seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoite näkyy monin tavoin budjetissa työllisyyspaketissa päätimme karsia palkkatuen byrokratiaa ja uudistaa työllisyyspalveluita kuntakokeilujen kautta palkkatuen käytön lisäämiseksi

yrityksissä ehdotetaan julkisiin työvoimapalveluihin lisäystä kymmenen miljoonaa euroa työ ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä kahdenkymmenenneljän pilkku kahdeksan miljoonan euron korotusta kohdennettavaksi muun muassa palkkatuen digitaalisiin palveluihin ja työlupaprosessien tehostamiseen osatyökykyisten työkykyohjelmaan kohdennetaan kymmenen miljoonaa euroa maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistämisen edistämiseen ehdotetaan yhteensä kaksitoista pilkku kuusi miljoonaa euroa aktiivimallin leikkurin poistuminen ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä on mukana budjettikirjassa hallitusohjelman mukaisesti tehdään työllisyysvaikutuksiltaan sitä vastaavat toimet työttömyyspäivärahan lisäpäivien alaikärajaa korotetaan vuodella vuoteen ammatillisten taitojen parantamiseksi ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin ehdotetaan kahdeksankymmenen miljoonan euron lisämäärärahaa ja työpaikkaohjaajien lisäämiseen kahden pilkku viiden miljoonan euron rahoitusta arvoisa puhemies luottamusta siihen että kaikki pidetään mukana yhteiskunnassa vahvistavat oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta lisäävät toimet parannamme perheiden asemaa perusturvaa ja pienimpiä eläkkeitä lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja neljännestä sekä sitä seuraavista lapsista maksettavaa lapsilisää korotetaan kymmenellä eurolla elatustukea korotetaan seitsemällä eurolla näihin uudistuksiin ehdotetaan yhteensä kolmenkymmenenkuuden pilkku kolmen miljoonan euron määrärahalisäystä lapsi ja perhepalveluiden kehittämiseen sekä lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman jatkamiseen ehdotetaan kymmentä miljoonaa euroa pienimpien eläkkeiden korotuksen nettomääräinen kustannus koko julkiseen talouteen on noin satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa perusturvaan ehdotetaan tehtäväksi kahdenkymmenen euron korotus jonka kustannusvaikutus on valtiolle noin neljäkymmentä miljoonaa euroa turvallisuutta parannetaan poliisitoimen ehdotetaan seitsemän pilkku viiden miljoonan euron lisäystä poliisimiesten määrän nostamiseksi asteittain seitsemäntuhannenviidensadan henkilötyövuoden tasolle vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä puolustusvoimien toimintamenomäärärahoihin ehdotetaan viiden pilkku viiden miljoonan euron korotusta henkilö ja tehtävämäärän lisäämiseksi sekä kertausharjoitusten määrän lisäämiseksi ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uuteen toimintamalliin arvoisa puhemies täällä kello räpyttää punaista mutta käsittääkseni käytössä oli viisitoista minuuttia ai

kymmenen

valitettavasti meillä oli tieto että oli viidentoista minuutin esittelypuheenvuoro mutta palaan

viiden minuutin mittaiset vastauspuheenvuorot niin siellä sitten loput ja nyt mennään ryhmäpuheenvuorokierrokseen

arvoisa puhemies vuosia ja vuosia jatkuneiden leikkausten jälkeen suomalaiset äänestivät eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta suomalaiset haluavat parempaa ja sen suomalaiset ansaitsevat pääministeri rinteen hallituksen ensimmäinen talousarvio tekee muutoksesta totta se vie suomen leikkauslinjalta uudistus ja investointilinjalle hallituksella on kolme tärkeää päämäärää ilmastonmuutoksen torjunta työllisyyden ja osaamisen vahvistaminen sekä oikeudenmukaisuuden lisääminen puhemies talousarvio käsitellään tilanteessa jossa maailmantalouden epävarmuus on kasvanut arviot suomenkin talouskasvusta ovat heikentyneet hallituksen vastaus heikkenevään suhdanteeseen kasvua ja työllisyyttä tukeva lievästi elvyttävä linja näyttäisi saavan hyväksynnän asiantuntijoilta olennaista on että elvytys toteutuisi panostamalla tulevaisuuteen kyse voi olla tie ja ratahankkeista ympäristönsuojelusta tai koulutuksesta ja ja tutkimuksesta nuorten koulutustasoa pitää nostaa myös panostukset lapsipolitiikkaan vahvistavat talouttamme pitkällä aikavälillä näin sixten korkman tuli tiivistäneeksi tämän keltaisen kirjan punaisen langan helsingin sanomissa jo viikkoa ennen sen julkistamista arvoisa puhemies suomi siirretään nyt aikakauteen jossa hallituksen päätökset eivät enää lisää vaan vähentävät ihmisten välisiä tuloeroja nyt heitä joilla on vähiten autetaan eniten eläkkeitä perusturvaa lapsilisän yksinhuoltajakorotusta sekä opintotuen huoltajakorotusta nostetaan pieni ja keskituloisten verotusta kevennetään yksin aamuin illoin omista lapsistaan ja päivisin muista huolehtivan lähihoitajan siis todellisen arjen sankarin käteen ensi vuonna yli viisisataa euroa enemmän vuodessa arjessaan sinnittelevän yksinhuoltajaopiskelijan toimeentulo paranee sekin yli viidelläsadalla eurolla suomea uutterasti rakentaneet eläkkeensaajat ansaitsevat hekin parempaa vuosien leikkausten jälkeen pienimpiin eläkkeisiin tehdään nyt kauan kaivattuja korotuksia ikänsä työssä ja kotona ahkeroineen eläkeläispariskunnan joista toinen on keskimääräisellä työeläkkeellä toinen takuu ja kansaneläkkeellä ostovoima kasvaa pelkästään ensi vuonna enemmän viime hallituskauden aikana yhteensä arvoisa puhemies koulutukseen ja tutkimukseen ohjataan kolmesataaviisikymmentä miljoonaa lisäeuroa heti ensi vuonna koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus on hallitukselle arvovalinta tälle hallitukselle jokainen lapsi on arvokas ja siksi ensi vuoden elokuusta alkaen ainuttakaan lasta ei lähetetä päiväkodista kotiin ennen ruokailua sen vuoksi että vanhemmat ovat työttömiä tälle hallitukselle jokainen nuori on yhtä arvokas kenenkään ei pidä joutua keskeyttämään opiskelua rahanpuutteen vuoksi siksi sdpn pitkäaikainen tavoite oppivelvollisuuden laajentamisesta ja aidosti maksuttomasta toisen asteen opiskelusta etenee

puhemies työllisyyden hoidossa siirrytään vartiaisen ja wahlroosin keppilinjalta pohjoismaiselle aktiivisen ja yksilöllisen tuen työllisyyden hoidon linjalle palkkatuen käyttöä lisätään kohti ruotsin tasoa epäoikeudenmukainen aktiivimalli puretaan talouden ja työllisyyden kannalta saavutettavuus niin kiskoilla kuin kumipyörillä on maakuntien elinvoiman elinehto perusväylänpidon rahoitusta nostetaan kolmanneksella lapio lyödään maahan joka puolella suomea arvoisa puhemies yksi sivistyksemme mitta on se miten huolehdimme heistä jotka tämän maan meille ovat rakentaneet vuosien keskustelun viivyttelyn ja jarruttamisen jälkeen sitova mitoitus vanhusten ympärivuorokautiseen hoivaan kirjataan nyt vihdoin ja viimein lakiin tänään suomessa on vielä lähes sata vanhustenhuollon yksikköä on vähemmän hoitajia kuin suositus vaatii nyt hoitajien alimitoitus kielletään lain voimalla

arvoisa puhemies keskustelu vanhustenhoivasta niin kuin täällä kuulemme on saanut kummallisia piirteitä ne tahot jotka vuosien ajan ovat estäneet sitovan mitoituksen kirjaamisen lakiin kyselevät nyt täällä suureen ääneen milloin asia toteutuu täysimääräisesti edelleenkin puheenjohtaja orpo suomen kansa ei vieläkään tiedä hyväksyykö kokoomus sitovan mitoituksen vai purkaisiko kokoomus valtaan tullessaan paremman vanhustenhoivan sitovat normit toivottavasti tähän saamme tänään tänään vastauksia

arvoisa oikeisto oppositio jos teillä on epäilyksiä siitä parantaako hallituksen esitys hoitajien työoloja kuunnelkaa hoitajia tämä on merkittävä parannus hoitajien jaksamiselle näin kommentoi lähi ja perushoitajien puheenjohtaja silja paavola hallituksen esitystä väkevä todistus myös kotihoidon palveluita parannetaan perusterveydenhoitoon toteutetaan hoitotakuu hyvinvointi tehdään kunnissa ja siksi kunnilta leikkaaminen lopetetaan ja valtionosuudet nousevat yli miljardilla eurolla arjen turvallisuutta vahvistetaan myös kääntämällä vuosien vähentämisen jälkeen poliisien määrä vihdoin nousuun kohti poliisia edustaja zyskowicz kävikö tässä nyt niin että arvoliberaalit keskustavasemmistolaiset tekevät nyt sen mihin te oikeistokonservatiivit ette pystyneet kolmesataa konstaapeli reinikaista lisää kentälle huolehtimaan suomalaisten turvallisuudesta arvoisa puhemies vain me suomalaiset voimme suojella suomalaista luontoa ympäristömme suojeluun ohjataan historiallinen yli sadan miljoonan lisärahoitus ensi vuodelle etenemme määrätietoisesti kohti hiilineutraalia suomea vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä toimenpiteet toteutetaan oikeudenmukaisesti me tiedämme että mitä pitemmäksi toimia lykätään sitä kalliimmaksi lasku tulee tässä muutoksessa on myös uuden kasvun mahdollisuus puhemies sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee linjaa jossa paremman huomisen ratkaisut tehdään jo tänään

ole helppo mutta liikkeelle on lähdettävä huomiseen uskoen leikkauksista uudistuksiin näivettämisestä investointeihin ja näille valinnoille toivomme myös rakentavan opposition tukea

puheenvuoro pidetään niin koetetaan välttää sellaista yhtäaikaista kommentointia välihuudot ovat sallittuja

arvoisa puhemies

tämä sijoitus ei ole kunniaksi ilmasto ei kiitä mutta nousseet kuljetuskustannukset kylläkin siirtyvät täysimääräisesti tuotteiden hintoihin köyhimpiä kaikkein eniten kurittaen hallitus ilmoittautuu vapaaehtoiseksi taloudellisten motiivien liikkeelle ajamien siirtolaisten taakanjakomekanismiin ei ole perälautaa tai ajatusta tehdään kun turkin raja vuotaa taas ja kun meritaksitoiminta libyan rannikolta kiihtyy edellinenkin siirtolaiskriisi on hoitamatta laittomasti maassa oleskelee edelleen tuhansia mutta kerjäämällä kerjätään uusia ongelmia jälleen kerran ollaan niissä pöydissä joissa laskut kouraan jaetaan rinteen hallitus edistää euroalueen yhteisen budjetin perustamista siinä oltaisiin yhteisvastuullisesti takaamassa muiden lainoja ja sitomassa jäsenmaiden talouspolitiikkaa yli hallituskausien hallitus kokoomuksen tuella antautui jo ennalta miljardiluokan lisälaskuun suomelle kun nettomaksuosuutemme nousee eun uudessa rahoituskehyksessä suomelle hankitaan turhalla riitelyllä euroopasta uusia vihamiehiä ja samaan aikaan liittolaisuussuhteita tiukan talouden pohjoisiin maihin heikennetään aluepolitiikaksi hallitus väittää sitä että nostetaan lämmityksen ja liikenteen hintaa laiminlyödään tieverkon korjaamista ja heikennetään maatalouden edellytyksiä jopa maakuntakeskukset tyhjennetään valtion palveluista kuten poliisilaitoksista ja verotoimistoista maaseudun näivettämisen myötä asukkaat saadaan pakenemaan arvottomiksi muuttuneista asunnoistaan asutuskeskuksiin ammattiyhdistysten vuokralaisiksi yleensäkin perinteiset suomalaiset arvot on heitetty romukoppaan ja tilalla on monikulttuuria taustalla on ajatus tuoda suomi täyteen ulkomaalaista halpatyövoimaa tämä halpatyövoimakiima on yhteistä kokoomukselle ja vihervasemmistolle toki eri syistä arvoisa puhemies ulosotossa on yli puoli miljoonaa suomalaista heidän veloistaan iso osa tuli yhdeksänkymmentä luvun alun eurokriisin myötä perussuomalaiset esittävät tulevan syksyn vaihtoehtobudjetissaan toimenpidekokonaisuuden ulosottovelallisten aseman parantamiseksi kun hallitus aikoo heikentää kotitalouksien ostovoimaa perussuomalaisten vaihtoehdossa esitetään sen kasvattamista tuoreesta eurokriisistä ja menetetystä vuosikymmenestä suomen hallitukset ja kansalaiset ovat selviytyneet velkaantumalla samalla myönsi ja takasi kriisilainoja joita ei koskaan makseta takaisin miksi hallitus haluaa jatkaa pään lyömistä eun ja euroalueen seinään usan saksan ja kiinan teollisuuden ja kansainvälisen kaupan alamäki on jo käynnissä ja on vain ajan kysymys koska tämä negatiivinen kierre tarttuu myös palvelusektoriin suomi ei tälläkään kertaa tule välttymään kansainvälisten suhdanteiden heikkoudelta jo nyt talouden kasvuennustetta on jouduttu laskemaan mitä hallitus aikoo tehdä jos tästä alkaneesta taantumasta tulee jälleen eurojäsenyyden sivuvaikutuksena pitkittynyt matalasuhdanne tilanteessa jossa suomalaiset kotitaloudet ovat ennätyksellisen velkaantuneita aivan erityisesti täytyy ihmetellä mitkä ovat hallituksen keinot päästä seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteeseen tutkimusten mukaan suomalaisten valtava enemmistö ei usko hallituksen työllisyystavoitteen toteutuvan ja syyt tähän uskonpuutteeseen on helppo nähdä arvonlisäveron alarajan nostolla ei pitkälle pötkitä kun talouskasvu pysähtyy ei tempputyöllistäminenkään kauan lohduta kun listalla ei ole mitään uusia konkreettisia työpaikkoja lisääviä toimia vaan päinvastoin entistenkin purkamista koko talousarvion pohja putoaa arvoisa puhemies sdp voitti vaalit lupaamalla satasen lisää pienimpiin eläkkeisiin ja lupaamalla laittaa vanhustenhoidon hoitajamitoituksen kuntoon nyt ei tule satasta eikä tule hoitajia hoitajien sijaan tulee laki henkilöstömitoituksesta kuinka ollakaan aprillipäivänä vähän ennen vaaleja hoitajamitoituksen toteutus ja rahoituksen järjestäminen jäävät seuraavan hallituksen murheeksi aprillia tämä hallitus tullaan muistamaan valevappusatasesta ja aprillihoitajamitoituksesta puheet koulutuksen kunnianpalautuksesta voidaan unohtaa kunnia ei tuo yhtään lähiopetustuntia ammattikouluun koska rahaa hallitus ei sinne ammattikouluun anna koulutusmiljardi ja opintotuen korotus ovat täysin unohtuneet valtion omaisuutta myydään uusien pysyvien huomatkaa

arvoisa rouva puhemies hyvät ministerit hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat kokoomuksen eduskuntaryhmä on tutustunut rinteen hallituksen talousarvioesitykseen todella huolestuneena ensi vuoden talousarviossa on toki hyvääkin on hyvä että esimerkiksi koulutukseen saadaan lisäpanostuksia kokoomus antaa kiitosta myös siitä että hallitus kunnioittaa parlamentaarisesti sovittua tiestön korjausvelkaohjelman jatkoa ja kiitos myös siitä että

lupaamallanne tavalla mutta ehkä perustavalaatuisin ongelma koko rinteen budjetissa on se että kaikki lisäpanostukset tehdään rahalla jota hallituksella ei ole rahalla jota hallituksella ei ole tämä tarkoittaa sitä että raha otetaan lapsiltamme ja tulevilta sukupolvilta

te ette esitä yhtään konkreettista toimea jolla työttömät pääsisivät takaisin töihin ei yhtään konkreettista tointa toisin oli viime kaudella silloin kokoomuksen ja keskustan ollessa hallituksessa maahamme syntyi jopa sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa moni työtön sai töitä monen perheen tilanne parani pitkäaikaistyöttömyys onnistuttiin puolittamaan myös nuorisotyöttömyys väheni merkittävästi nyt tilanne ministeri harakan aikana on toinen arvoisa puhemies hyvä pääministeri rinne ja taloudesta vastaava valtiovarainministeri lintilä te olette rakentaneet koko hallitusohjelmanne juuri sen varaan että viime kaudella alkanut hyvä työllisyyskehitys jatkuisi teot kuitenkin puuttuvat teidän itse itsellenne asettama seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste vuonna kaksikymmentäkolme on karkaamassa jo lähdössä

ja nämä rahat ovat meidän kaikkien yhteisiä ja niitä teidän tulee käyttää vastuullisesti arvoisa puhemies moni suomalainen on kysynyt voiko teihin pääministeri rinne enää luottaa kysymys on aiheellinen te lupasitte vaalien alla vielä vaalien jälkeenkin monenlaista kirjoititte paljon tärkeitä asioita hallitusohjelmaan kauniita sanoja nämä lupaukset petetään yksi toisensa jälkeen

arvoisa puhemies nyt tämä lupaus on petetty vanhustenhoitoon tarvitaan lisää hoitajia nyt eikä aprillipäivänä vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme te arvoisa pääministeri rinne lupasitte myös kaikille alle tuhatneljäsataa euroa eläkettä saaville sata euroa lisää puhtaana käteen monelle heistä te ette valtaan päästyänne anna euron euroa moni eläkeläinen luotti teidän sanaan eivät he enää luota

te kiristätte bensa ja dieselveroa yhdessä yössä seitsemällä sentillä valmistelette ruuhkamaksuja suomeen leikkaatte kotitalousvähennystä ja niin edelleen mitä te vastaatte pääministeri rinne kun ihmiset kysyvät teiltä voiko teihin luottaa arvoisa puhemies pääministeri rinne edeltäjänne pääministeri juha sipilä totesi hieman kuin testamenttinaan antti älä sössi taloutta nyt te olette sitä sössimässä kokoomus ei voi tätä sivusta toimettomana katsoa emme voi antaa tukea teidän esittämällenne velanoton budjetille budjetille jota leimaa työllisyystoimien lykkäys ja velanoton kasvu siksi tulemme esittämään loppuvuoden aikana oman vastuullisen ja välittävän vaihtoehtomme jossa yksi työn ja eläkkeiden verotus ei kiristy vaan kevenee kaksi koulutukseen panostetaan kolme työttömyydestä kärsiviä autetaan saamaan töitä neljä mielenterveyspalveluiden terapiatakuu toteutetaan viisi teemme tuloksekkaita maalaisjärkisiä ilmasto ja ympäristötekoja ja kaikista ikäihmisistä kannetaan huolta

tämä toteutetaan niin että hyvä talouskehitys voi jatkua työttömyys edelleen vähentyä ja työllisyys parantua arvoisa puhemies me haluamme luoda suomalaisille toivoa

arvoisa puhemies viime viikolla tässä maassa puhuttiin siitä saavatko lapset ja vanhukset juoda maitoa ja syödä lihaa kun tätä keskustelua kuunteli joutui vakavasti kysymään ovatko asioiden mittasuhteet menneet tasavallassa sekaisin meidän linjamme keskustassa on se että me annamme suomalaisten syödä ja juoda mitä he haluavat kasviksia kalaa tai lihaa me laitamme energiamme ihmisten arjen parantamiseen ja oikeiden ongelmien ratkaisemiseen arki ja järkipolitiikkaan rouva puhemies sain itse kasvaa tavallisessa turvallisessa suomalaisessa kodissa vanhempani tulivat kohtuullisesti toimeen se osaltaan mahdollisti minulle elämässä eteenpäin menemisen opiskelemisen harrastamisen töiden saamisen ja myöhemmin myös politiikkaan mukaan lähtemisen suomi on edelleen maailman parhaita maita varttua aikuiseksi useimmilla lapsilla ja nuorilla asiat ovat kohtuullisen hyvin liian monessa perheessä on kuitenkin arjessa tiukkaa joka seitsemäs lapsi joutuu elämään suoranaisessa köyhyydessä oppimiserot ovat kasvaneet ja monessa koulussa on rauhatonta liian monta nuorta on vaarassa jäädä kokonaan syrjään suomi on myös edelleen maailman parhaita maita vanheta kuitenkin liian moni ikäihminen sinnittelee pienellä eläkkeellä maamme vanhustenhoidossa on kiistattomia ja vakavia puutteita arvoisa puhemies näitä ongelmia me keskustassa haluamme ratkaista näitä ongelmia myös tämä hallitus haluaa ratkaista keskustan linja on tehdä politiikkaa joka antaa turvaa yhteiskuntamme heikoimmille ja töitä mahdollisimman monelle suomalaiselle niin maaseudulla kuin kaupungissa ihmisille on rakennettava luottamusta huomiseen ja toivoa paremmasta tulevaisuudesta tämä tulevaisuudentoivon herättäminen on myös parasta lääkettä niin sanottuun vauvapulaan puhemies lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi parannamme budjetissa hauraimmassa tilanteessa olevien perheiden toimeentuloa nostamme yksinhuoltaja ja monilapsisten perheiden lapsilisiä ja pienimpiä vanhempainpäivärahoja keskustan ja erityisesti uuden puheenjohtajamme katri kulmunin tavoite on poistaa lapsiperheköyhyys suomesta jokaisella lapsella ja nuorella on oltava tasa arvoinen oikeus sivistykseen siksi pienennämme päiväkotien ryhmäkokoja tuemme opettajien jaksamista takaamme koulurauhan ja annamme kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastukseen koulupäivän yhteydessä hallitus valmistelee lukio ja ammattikouluopintojen maksuttomuutta tätä uudistusta voi verrata peruskoulun syntyyn jokainen ikäihminen ansaitsee riittävän ja ihmisarvoisen inhimillisen hoivan nostamme pienimpiä eläkkeitä ja toteutamme vanhustenhoidon henkilöstömitoituksen uudistuksia tehtäessä on turvattava myös kotihoidon ja omaishoidon voimavarat hyvä eduskunta hallitus olisi toki voinut valita myös toisin olisimme voineet laittaa kaiken liikkumavaran esimerkiksi veronalennuksiin mikä on ollut kokoomuksen linja ennen vaaleja ja myös vaalien jälkeen kokoomuksen ratkaisu kaikkiin ongelmiin on suurituloisten verojen keventäminen on vaikea ymmärtää miten suomen julkinen talous pidetään tasapainossa ja pienituloisimpia kannustetaan töihin alentamalla kaikista rikkaimpien verotusta no on valintoja ja puolueilla on eroja hallitus kohdentaa maltilliset veronalennukset pieni ja keskituloisille me keskustassa takaamme että suomen taloutta hoidetaan jatkossakin järkevästi edustaja heinonen emme salli suomen talouden sössimistä olemme myös valmiita kääntämään kaikki kivet jotta työttömät työllistyisivät laskujeni mukaan viime aikoina yli tuhat työpaikkaa on joutunut suomessa liipaisimelle koska yritykset ovat käynnistäneet yt neuvotteluita maailmalta tuleva epävarmuus alleviivaa että työllisyyden parantaminen on nyt jos koskaan meistä itsestämme kiinni tärkeintä on huolenpito yrittäjyyden edellytyksistä ja työelämän uudistaminen yrittäjien verotus ei kiristy budjetissa tuetaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä etenkin työpaikoilla tapahtuvassa paikallisessa sopimisessa on viimeistään ensi keväänä päästävä eteenpäin me keskustassa odotamme kolmikannalta tuloksia uudet ratkaisut työllisyydessä eivät tule olemaan helppoja ja osa niistä tulee olemaan kipeitä työelämän uudistamisen ja työttömyyden hoidon osalta haluan siteerata john f kennedyä emme tee näitä ja muita asioita koska ne ovat helppoja vaan koska ne ovat vaikeita työllisyysratkaisut eivät tule olemaan helppoja vaan ne ovat vaikeita mutta ne ovat välttämättömiä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi ja säilyttämiseksi arvoisa puhemies hallituksessa on viisi erilaista puoluetta ne ovat kuitenkin osoittaneet pystyvänsä yhteistyöhön ja päätöksiin joilla parannetaan ihmisten arkea ja rakennetaan sosiaalisesti ja alueellisesti eheämpää suomea ja tasa arvoa kalevi sorsa ja johannes virolainen rakensivat punamullalla suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan nyt rinteen kulmunin punamulta peruskorjaa ja uudistaa sen hyvinvointiyhteiskunnan

arvoisa puhemies ensi vuonna astumme uudelle vuosikymmenelle tämä budjetti siis määrittää mihin kaksituhattakaksikymmentä luvun ensimmäiset eurot käytetään tämä hallitus aikoo käyttää ne eurot maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion rakentamiseen tämä aika ei ole suinkaan ensimmäinen kerta kun hyvinvointivaltio on murroksessa paineen alla se on ollut vähintään koko minun sukupolveni eliniän ajan me synnyimme keskelle yhtä maailmanhistorian syvimmistä murroksista neuvostoliitto oli juuri romahtanut ja idänkauppa lakkasi vetämästä kylmän sodan loppu toi suomeen laman mutta maailmalla se avasi samalla tilaa toivolle moni oletti historioitsija francis fukuyaman tavoin että uuden vuosituhannen myötä me liuumme rauhanaikaan jossa maailmantalouden alati syvenevä keskinäisriippuvuus estää kalliit kriisit ja sodat toisin kävi rauhan vuosituhannen sijaan tästä ajasta on hyvää vauhtia tulossa talouskriisien kauppasotien hirmumyrskyjen ja metsäpalojen vuosituhat aika jona talouden sodan ja luonnon kriisit kietoutuvat toisiinsa entistäkin tiukemmin ilmastonmuutoksen tuhojen myötä miljoonat ihmiset ovat menettäneet kotinsa sadot kärsivät juomavesi loppuu ja konfliktit syvenevät näiden kriisien keskelle minun sukupolveni syntyi me emme tunne muunlaista aikaa kun me olimme lapsia keskellä lamaa leikattiin perheiltä pienituloisilta ja peruspalveluista laman runtelemien aikuisten paha olo siirtyi aivan liian monelle meistä ja samalla reikiä turvaverkoissa revittiin yhä suuremmiksi kun me pääsimme vihdoin itse kurottamaan kohti aikuisuutta iski uusi kriisi uusi lama ja uudet leikkaukset tällä kertaa koulutuksesta köyhiltä ja opiskelijoilta samalla ilmastonmuutos on vain kiihtynyt kiihtymistään juuri kriisien aikana vahvaa hyvinvointivaltiota tarvitaan kaikista kovimmin ja kipeiten on syytä muistaa että tämän maan hyvinvointivaltio rakennettiin kahden maailmansodan raunioille arvoisa puhemies leikkaamisen sijaan on tullut jälleen aika rakentaa uutta tämän hallituksen tärkein tavoite on rakentaa maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio tätä tavoitetta ei ole valittu siksi että muutos tulisi helposti nopeasti tai ilmaiseksi vaan koska nyt on pakko toimia ilmastolakossa joka perjantai seisovia nuoria lainatakseni tavoitteen ydin on kirkas meidän on vähennettävä päästöjä ja köyhyyttä samaan aikaan jatkossa päästöjä voi syntyä vain yhtä paljon kuin mitä tämän maan metsät ja suot pystyvät itseensä sitomaan samalla on rakennettava uudenlaista hyvinvointia ja käännettävä lamojen ja kriisien runtelemat ihmiskohtalot kohti toivoa yhden suuren loikan sijaan tämä muutos vaatii miljoonia pieniä askeleita meidän tehtävämme varmistaa että jokainen eteenpäin astuva saa vanhan tilalle jotain uutta mielellään jotain entistä parempaa muutos ei nimittäin ole sama asia kuin luopuminen on meidän tehtävämme varmistaa että jos robotin ohjaama sähköauto vie ammattikuljettajan työt hän ei putoa tyhjän päälle vaan pääsee kouluttautumaan uuteen ammattiin oppiminen on reilun muutoksen peruskivi siksi tämä hallitus aloittaa koulutuksen kunnianpalautuksen ja panostaa kaikenikäisten suomalaisten oppimiseen niin varhaiskasvatukseen kuin korkeakouluihin ja aikuiskoulutukseen näin jokainen pääsee tavoittelemaan omia unelmiaan on meidän tehtävämme varmistaa että kun nuoren pojan mieli murtuu paineen alla apua on saatavilla tässä ei ole aiemmin onnistuttu mielenterveysongelmat ovat olleet merkittävin syy työkyvyttömyyden taustalla miltei koko minun sukupolveni eliniän ajan tämä luisu katkeaa nyt hallitus panostaa niin mielenterveyspalveluihin ja opiskelijahuoltoon kuin muihin matalan kynnyksen palveluihin jotta jatkossa jokainen pääsee viikossa hoitoon oli ongelma sitten mielessä tai kehossa muutoksen keskellä meidän on pidettävä kaikki mukana köyhyys ei aktivoi vaan lannistaa ja toimeentulotuki on tämän maan pahin kannustinloukku pahimmillaan ansaittu euro ei tuo lisää leipää pöytään vaan jopa leikkaa tuloja näin ei voi jatkua työnteon pitää kannattaa aina siksi tämä hallitus jatkaa parhaan sosiaaliturvamallin hiomista samalla kun akuuttiin vajeeseen puututaan sosiaaliturvan korotuksilla veronkevennykset kompensoivat ilmastotoimien hintaa pieni ja keskituloisille ja hallitus parantaakin kaikkien paitsi rikkaimpien suomalaisten ostovoimaa on meidän tehtävämme varmistaa että kun perheenäiti luopuu bensasyöpöstä vanhasta autostaan tarjolla on laaja kirjo kestäviä vaihtoehtoja arjen eri tilanteisiin sähköautojen hankintaa ja lataamista helpotetaan raiteisiin panostetaan ja pyöräteitä rakennetaan koko ajan on kuitenkin syytä muistaa miksi näillä toimilla on kova kiire kiire on sen bangladeshilaisen lapsen takia jonka kotimaa uhkaa hukkua meren alle kiire on sen espanjalaisen maanviljelijän vuoksi jonka pellot uhkaavat muuttua kuolleeksi aavikoksi kiire on niiden miljoonien ihmisten takia jotka ovat joutuneet pakenemaan kotoaan ilmastonmuutoksen aiheuttaman kuivuuden ja nälänhädän kiihdyttämien levottomuuksien takia kiire on jotta emme menetä pohjoisen ainutlaatuista luontoa ikiajoiksi ja jotta lapsemmekin pääsevät nauttimaan metsistä ja leikkimään lumessa kiire on siis nimenomaan ihmisten ja luonnon elonkirjon takia maapallo selviää kyllä mutta meille olot käyvät todella tuskaisiksi jo parin asteen lämpenemisen myötä emmekä me ole tämän ahdingon kanssa yksin joka yhdeksäs eliölaji on uhanalainen suomessa siksi hallitus panostaa historialliset sata miljoonaa euroa luonnonsuojeluun yksittäisten panostusten lisäksi on muutettava talouden rakenteita kansainvälisesti murros on käynnissä jo nyt jo nyt ilmastonmuutos saa jopa yhdysvaltain kovimmat kapitalistit siirtämään sijoituksensa pois saastuttajilta talouden murros on siis täällä me voimme valita olemmeko mukana vai jäämmekö jälkeen

tämän hallituksen valinta on selkeä ensi vuonna me uudistamme niin verot kuin yritystuet uudistettavaa riittää sillä työ ja elinkeinoministeriön keväällä kaksituhattaseitsemäntoista julkaiseman arvion mukaan vain pieni osa yritystuista tukee elinkeinoelämän uudistumista ja uuden työn syntymistä pahimmillaan tuet kiihdyttävät saastumista ja nyt jos koskaan on aika valjastaa nämä tehottomat miljardit ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen

elinkelpoinen vielä neljänkymmenen vuoden kuluttua silloin kun tänä syksynä koulunsa aloittaneet lapset yltävät tämän salin keski ikään eli neljäänkymmeneenseitsemään vuoteen asti uskon ja luotan että tämä yhdistää meitä kaikkia uskon ja luotan että esimerkiksi jokaisen vanhemman ja isovanhemman tahto on että hänen lapsensa ja lapsenlapsensa tulevaisuus on valoisa ja turvallinen siksi tästä maasta on tehtävä maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio se ei tapahdu helposti hätäisesti tai ilmaiseksi mutta se on tehtävä tämä budjetti on vasta alkua tällä tiellä meidän on jatkettava jotta tulevat sukupolvet voivat hyvin vielä sillä lauluista tutulla kaksituhattakahdeksankymmentä luvulla se on tämän hallituksen tärkein tehtävä kiitos

arvoisa puhemies on hienoa saada pitää juuri tänään vasemmiston ryhmäpuhe kun suomi on tekemässä täyskäännöstä ja hyvinvointivaltiota aletaan peruskorjata sen purkamisen sijaan politiikkaa ei tehdä vain harvoille pääomillaan eläville vaan kaikkien yhteiseksi hyväksi kaikkea ei kuitenkaan ole mahdollista korjata kerralla ja osassa asioita vasemmisto olisi toki halunnut nopeampaa etenemistä vasemmistolle tärkeää on inhimillisyys tänään ja huomenna kun vanhuksista ja sairaista pidetään huolta yhtä tärkeää on lopettaa tulevaisuudesta leikkaaminen kun koulutusta aletaan vuosien heikennysten jälkeen parantaa kestävä tulevaisuus edellyttää myös toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi arvoisa puhemies varhaiskasvatuksella on tutkitusti suuri vaikutus lasten myöhempiin oppimistuloksiin koska nyt käsitellään rahaa olisi hyvä kaikkien ymmärtää sen olevan myös taloudellisesti paras mahdollinen investointi tulevaisuuteen meille on on ollut tärkeää että koko maassa kaikille varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille palautetaan siihen yhtäläinen oikeus samalla varmistetaan ettei varhaiskasvatuksen ryhmissä ole liikaa lapsia vaan hoitajilla ja opettajilla on aikaa kohdata lapsia yksilöllisesti peruskoulumme on ollut kansainvälinen menestys mutta oppimistulokset ovat viime vuosina heikentyneet symbolista on että haasteeseen tarttuu uusi kansanrintamahallitus olihan peruskoulu alkuperäisen kansanrintaman luomus perusopetuksen laatu ja tasa arvo ohjelma on erinomainen tulevaisuusinvestointi kiireellisimpiä toimenpiteitä vaaditaan ammatillisiin oppilaitoksiin liian moni nuori on jätetty hankalassa heitteille kun koulupäivän pituudet ovat voineet olla vain muutamia tunteja eikä läsnäoloa edes niille tunneille ole edes odotettu nuorille on annettu vastuuta muttei tukea ja mahdollisuuksia sen käyttämiseen pidämme erinomaisena että nyt ollaan sijoittamassa nuorten tukipalveluihin tärkeä on myös leikkauksia paikkaava lukioiden pysyvä lisärahoitus olemme iloisia myös siitä että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen hallitusohjelman mukaiset korotukset ollaan toteuttamassa täysimääräisinä heti ensi vuonna arvoisa puhemies suomalaisten terveyserot ovat kansainvälisessä vertailussa suuret pienituloinen kuolee useammin syihin jotka olisivat olleet oikea aikaisella hoidolla pienituloinen mies kuolee yhdeksän vuotta suurituloista aiemmin suomi käyttää rahaa sosiaali ja terveyspalveluihin eun keskiarvoa vähemmän ja erityisen suuri ero on muihin pohjoismaihin rahan puute ei kuitenkaan ole ainoa ongelma ja sote uudistuksen vatvomisen aikana tilanne on huonontunut sekä inhimillisistä että taloudellisista syistä on välttämätöntä että uusi hallitus tekee sote uudistusta palveluita tarvitsevien ihmisten eikä suuryritysten voiton maksimoimisen ehdoilla hoivaa tarvitsevat eivät kuitenkaan voi odottaa rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi vanhusten ja vammaisten palveluissa tarvitaan niin pian kuin heitä vain on saatavissa on tärkeää että hallitus parantaa palveluita sekä sitovilla mitoituksilla että kunnille tarkoitusta varten annettavalla rahoituksella arvoisa puhemies palvelut ovat hyvinvointivaltion pohja ja suurin osa niistä järjestetään kunnissa kuntatalous tekee tänä vuonna oikeistohallituksen jäljiltä historiallisen huonon tuloksen siksi on tärkeää palauttaa kunnille se peräti yli miljardi euroa edellinen hallitus niiltä vei muun muassa perussuomalaisten ja kokoomuksen äänin hyvinvointivaltion pohjana ovat palveluiden lisäksi taloudelliset turvaverkot on upeaa että eläkeläisköyhyyttä vähennetään nyt korottamalla sekä takuu että kansaneläkettä jolloin myös pientä työeläkettä saavien tilanne paranee pienten eläkkeiden korotus on vasta hyvä alku ja sitä on jatkettava hallitus myös yhden suurimmista epäoikeudenmukaisuuksista niin sanotun työttömyysturvan aktiivimallin jonka uhreiksi on joutunut tuhansia ihmisiä ilman todellista mahdollisuutta vaikuttaa asiaan tärkeitä ovat myös pienet korotukset kuntoutusrahaan sairaus ja vanhempainpäivärahoihin sekä työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen olennaista on kuitenkin luoda aitoja työllistymismahdollisuuksia vuonna kaksituhattaviisitoista ennen edellistä hallitusta alkanut viennin vahva veto johti työllisyysasteen nousuun koska hallitus haluaa edelleen nostaa työllisyysastetta ei voida enää luottaa markkinoiden vetoon vaan on tehtävä myös vaikuttavia poliittisia toimenpiteitä edellinen hallitus markkinoi sosiaaliturvan heikennykset työllisyystoimina oppositiosta vielä tänäänkin kokoomus on esittänyt että samaa linjaa jatkettaisiin mutta on epäuskottavaa että leikkaamalla ennestään köyhiltä ihmisiltä voitaisiin pakottaa heitä töihin joista saatavalla palkalla ei elä pohjoismaissa hyväksi havaittu keino on aktiivinen ja palkkatukijärjestelmään panostaminen jota tervehdimme ilolla palkkatuki parantaa ikääntyneiden vajaatyökykyisten pitkäaikaistyöttömien ja työttömyyden takia alaa vaihtavien mahdollisuuksia työllistyä ihmiset kyllä haluavat olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa kun heille vain siihen annetaan mahdollisuus arvoisa puhemies tervehdimme ilolla yhteisen omaisuutemme korjausvelan purkamista kun tieverkkoa ja rautateitä aletaan korjata luonnonsuojelun määrärahojen ja poliisien määrän lisääminen saavat nekin tukemme kaikkeen rahat eivät kuitenkaan riitä etenkään kun verotukseen ei saatu vasemmiston ja ekonomistienkin kannattamia rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi osinkoverojärjestelmä on huono sekä tasa arvon että markkinoiden toimivuuden kannalta ei ole järkevää suosia osaa kaikkein rikkaimmista ihmisistä verottamalla pienimmällä prosentilla varakkaimpien listaamattomien yritysten omistajia vasemmisto on myös halunnut lopettaa edellisen hallituksen harjoittaman yhteisen omaisuuden myynnin se on lisännyt todellista velkaantumista myynnistä saatava raha on hävitty jo samalla vuosikymmenellä koska valtionyhtiöiden tuotto on korkea ja valtion lainojen kiinteät korot miinusmerkkisiä mielestämme viisasta on jättää omaisuudenmyynnit minimiin ja käyttää investointeihin ensisijaisesti omaisuuden tuottoa ja tämän myös tämä budjettiesitys mahdollistaa arvoisa puhemies aivan lopuksi mikään puolue ei koskaan saa kaikkea haluamaansa mutta talouspolitiikan suuri linja on nyt poikkeuksellisen hyvä koska kasvu on hiipumassa on lievästi elvyttävä linja oikea valtion on tehtävä kaikki sen eteen ettei yksityisen kysynnän hiipuminen muutu massatyöttömyydeksi

ärade talman eduskunta päättää ensi vuoden talousarviosta eurooppalaisittain huolestuttavassa tilanteessa täällä suomessa väestö ikääntyy ja lapsia syntyy yhä vähemmän syrjäytyminen ja epätasa todellisia ongelmia koulutustasomme on kääntynyt laskuun ja tiestömme kunto on heikentynyt lukuisat suomalaiset yrittäjät ovat huolissaan siitä miten löytäisivät yritykseensä työntekijöitä investointitasomme on alhainen ja lapsemme ovat syystäkin huolissaan siitä miltä planeettamme näyttää kun he ovat aikuisia samalla poliittinen keskustelu on kärjistynyt ja vastakkainasettelua pahentavia uhkakuvia luodaan ilman faktapohjaa nämä haasteet ovat meille tuttuja nämä ongelmat olivat tiedossamme ja mielessämme kun kirjoitimme sitä hallitusohjelmaa johon tämän hallituksen ensimmäinen talousarvio pohjautuu

arvoisa puhemies tämä hallitus uskoo että yritykset osaavat valtiota paremmin päättää kenet palkkaavat sen takia helpotamme ulkomaisen työvoiman palkkaamista me näemme myös että meidän ei tulisi edes vihjaista täällä tutkinnon suorittaneelle ulkomaalaiselle että hän ei ole tervetullut jäämään se olisi jo kansantaloudellisesti järjenvastaista siksi opiskeluoleskelulupaan tulee automaattinen pidennys opiskelijan valmistuttua nämä ovat muutoksia joita oppositio toki saattaa vastustaa mutta joita kansantalous ja yrityksemme kannattavat

arvoisa puhemies se joka sanoo että ilmastotoimet heikentävät työllisyyttä ei ole kuunnellut yrityksiämme ne kaipaavat selkeää tiekarttaa ja tämä hallitus tulee heille sellaisen antamaan me nopeutamme fossiilisista polttoaineista luopumista sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla siksi hallitus kompensoi polttoaineveron korotuksen pieni ja keskituloisille suunnatuilla verohelpotuksilla tuleva energiaverouudistus parantaa maamme teollisuuden kilpailukykyä samalla kun se tukee fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä tämä hallitus vauhdittaa energiamurrosta koska me tiedämme että se on meidän kaikkien etu

arvoisa puhemies niin yksittäisiä ihmisiä kuin yliopistoja ja koulujakin koskeneen neljä pitkää vuotta kestäneen indeksijäädytyksen jälkeen istuva hallitus on nyt päättänyt palauttaa sosiaalietuuksien ja koulutusmäärärahojen normaalit indeksikorotukset sillä on hintansa mutta sellaisen yhteiskunnan me haluamme rkp on myös saanut läpi vaatimuksensa opintotuen sitomisesta indeksiin jo ensi vuodesta alkaen tämä vaikuttaa opiskelijoiden arkeen myös pitkällä aikavälillä myös yksinhuoltajaperheiden lapsilisiä ja pienimpiä eläkkeitä korotetaan arvoisa puhemies makrotasolla budjettialijäämä budjettialijäämä kasvaa noin kahteen miljardiin euroon se on enemmän kuin kahden aiemman vuoden noususuhdanteen aikana mutta suomi täyttää silti eu sopimuksen velkakriteerin sekä tänä että ensi vuonna sen sijaan vaarana on että velkasuhde alkaa kasvaa luvun alussa tämän estämiseksi tarvitaan kaikkia toimenpiteitä työllisyysasteen nostamiseksi seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin se tavoite edustaja zyskowicz on ehdoton jotta julkinen talous olisi tasapainossa vuonna hallitusohjelma sanoo sen selvästi tämä hallitus ei sulje pois mitään toimenpiteitä työllisyysasteen nostamiseksi tarvitsemme tukea tarvitsemme palveluita tarvitsemme uudenlaisia työsuhteita mutta tarvitsemme myös rakenteellisia uudistuksia ja uskoa siihen että suomessa on mahdollista onnistua että meillä on kykyä uudistua ja että sinun onnistumisesi ei ole minulta pois

arvoisa rouva puhemies alkukesästä kävimme tässä salissa keskustelua antti rinteen hallituksen ohjelmasta me kristillisdemokraatit nostimme huolemme erityisesti siitä että hallitusohjelman talouspohja oli rakennettu vahvasti oletukselle talouskasvun säilymisestä ja työllisyyden lisäämisestä vaikka asiantuntija arviot osoittivat jo muuta

tärkeänä myös että hallitus luopuu suunnitelmistaan leikata kotitalousvähennystä omassa vaihtoehtobudjetissamme tulemme esittämään vähennyksen säilyttämistä sillä

oikeuttavilla kotitalous hoiva ja hoitotöillä on tärkeä merkitys arjessa pärjäämisen kannalta ja sillä luodaan työpaikkoja työllisyyden parantamiseksi on uskallettava edistää paikallista sopimista työn tuottavuuden parantamista ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamisen helpottamista ja työttömyys ja sosiaaliturvan uudistamista

kristillisdemokraatit kannamme huolta erityisesti lapsiperheiden tulevaisuudesta syntyvyyshaaste ja lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentaminen näkyvät hallituksen toiminnassa kuitenkin valitettavan vähän tarvitsemme lapsiystävällistä politiikkaa jossa lapsivaikutukset ovat yksi keskeinen arviointialue uudistuksia tehtäessä perheiden hyvinvointi on keskeinen tekijä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta perheiden toiveita ja tarpeita tulee kuunnella perhevapaiden käytön tulee olla joustavaa ja niissä pitää korostua perheiden valinnanvapaus väestöliiton perhebarometri myös osoittaa että valinnanvapaus on perheiden tahto suomalaiset myös haaveilevat suuremmista perheistä kuin he todellisuudessa saavat viimeaikaisessa keskustelussa lasten hankkimatta jättäminen on rinnastettu jopa ilmastoteoksi tällainen rinnastus on täysin ihmisarvon vastaista ja herättää syvää huolta yhteiskuntamme lapsivastaisesta asenteesta hallitukselta odotetaan nyt näkyvämpää ulostuloa lapsiystävällisen politiikan kanssa se toivottavasti haluaa ajaa arvoisa puhemies kristillisdemokraatit kantavat huolta mielenterveysongelmien lisääntymisestä ja toisaalta palveluiden liian heikosta saatavuudesta esimerkiksi psykiatrista erikoissairaanhoitoa saaneiden nuorten määrä on kasvanut merkittävästi lähes koko maassa eikä hoidoksi auta enää perusterveydenhuollon sektoripalvelut myös lasten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet erityisesti matalan kynnyksen ja ennalta ehkäisevien palveluiden tarve on merkittävä tarvitaan enemmän resursseja mutta myös parempia ja koordinoidumpia toimintamalleja muun muassa palveluiden saatavuus osana työllisyyspalveluita laitettavat resurssit maksavat itsensä tulevaisuudessa takaisin kun ihmiset voivat paremmin tärkeää on että pidämme kaikki mukana arvoisa puhemies ikäihmisten määrän voimakkaasti kasvaessa vanhustenhoitoon kotipalveluihin ja omaishoitoon tarvitaan merkittäviä panostuksia ikäihmisten kuntoutusta ennalta ehkäisevää ja toimintakykyä parantavaa tai sitä ylläpitävää kuntouttavaa otetta on aivan liian vähän eduskuntavaalien alla kaikki eduskuntapuolueet sitoutuivat toteuttamaan hoitajamitoituksen asiaa veivät tuolloin aktiivisesti eteenpäin erityisesti hallituksessa nyt olevat vasemmistopuolueet nyt kuitenkin näyttää siltä että tuo lupaus jäi enemmän tai vähemmän vaalipaneeleihin

mutta kaavaillun nolla pilkku seitsemän mitoituksen voisi alittaa siirtymäaikana joka kestäisi huhtikuuhun ei ole varmaankaan sattumaa että vastuu mitoituksen toteuttamisesta osuu ratkaisevasti seuraavalle hallitukselle rahaa tälle uudistukselle ei yksinkertaisesti löytynyt kristillisdemokraatteja ihmetyttää kyllä se että rahaa löytyi moneen muuhun mutta ei vanhuksille asti arvoisa puhemies kristillisdemokraatit löytävät hallituksen esittämästä valtion talousarvioesityksestä toki myös paljon kannatettavia esityksiä ja tavoitteita mutta peräänkuulutamme kuitenkin kestävän talouspohjan säilyttämistä jossa epärealistiset odotukset eivät ole budjetin kivijalka

rakennetaan budjetti myös tulevaisuutta ajatellen meillä on oltava mahdollisuus jatkossakin pitää huolta heikoimmassa asemassa olevien perusturvasta ja palveluista sekä rakentaa kestävää perustaa tuleville sukupolville

arvoisa rouva puhemies valtiovarainministeriö arvioi kesäkuussa ensi vuoden kasvun yhteen pilkku kahteen prosenttiin nyt he arvioivat että se olisikin enää prosentin olen varma että parin kuukauden kuluttua he tulevat laskemaan sen alle yhteen sen huomaa jo nyt että talous menee alaspäin rakentaminen vähenee op ennustaa nolla pilkku viiden kasvua ensi vuodelle veikkaan että oikea luku tulee olemaan jossain nolla pilkku viiden paikkeilla siksi työllisyystilanne ei hallituksen toimilla parane työttömyys voi jopa kasvaa tästä voi tulla vielä viidensadan miljoonan lasku joka on budjetoitu nyt toiveikkaille työllisyysodotuksille silloin lainaa otetaan kaksi miljardia yritykset ennakoivat heikkenevää taloustilannetta eivät ne palkkaa ketään ilman tarvetta vaikka työntekijä saisi kuinka paljon palkkatukea sen sijaan työntekijöitä pitäisikin saada liikkumaan sinne missä on töitä työministeri harakka kehui että valtio on jo luvannut antaa työnantajan työntekijälle maksamista muuttokustannuksista puolet verovapaasti se on muutoksena kosmeettinen ja koskee täysin eri asiaa ensinnäkin tämä on täysin työnantajan armon varassa varassa oleva tuki toisekseen ei muuttoavustus houkuttele ihmisiä muuttamaan nyt tarvitaan keinoja jotka auttavat ihmisiä uskaltamaan muuttaa ja työn perässä liikkumista siihen tarvitaan kunnon porkkana esimerkiksi vuokralle muuttaville voitaisiin maksaa vuokrat työsuhteen koeajalta ja työn perässä muuttavat vapautetaan varainsiirtoverosta niin kuin ensiasunnon ostajat nämä olisivat tehokkaita keinoja suoraan työntekijöihin kohdistuvia nyt valtio rakentaa kansantaloudellisia pilvilinnoja nojaten esimerkiksi tehottomaan palkkatukeen arvoisa puhemies ja hyvä hallitus politiikka on nykyään helppoa ensin luvataan ennen vaaleja maat ja taivaat sitten otetaan lainaa ja toteutetaan osa lupauksista mutta iso kysymys budjetissa niinkään velan määrä vaan se mihin rahat käytetään ensinnäkin on paikallaan kysyä kun valtio elvyttää ja myy omaisuutta nyt mitä tehdään sitten kun oikeasti tulee taantuma olisin hyväksynyt valtion omaisuuden myynnin jos sillä tehtäisiin järkeviä toimia järkeviin investointeihin investointeihin olisi nyt varaa sellaisia olisivat esimerkiksi ratahankkeet jotka ovat nyt jääneet jäihin jos haluamme saada ihmisiä liikkumaan työn perässä järkevä tapa on rakentaa nopeita yhteyksiä joilla kulkevat sekä ihmiset että tavarat raideliikenne tukisi myös suomen hiilineutraalia tavoitetta ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun tarvitaan isoja vipuvarsia hallituksen keinot ovat liian pieniä tässäkin asiassa suomella pitäisi olla kunnianhimoa voisimme esimerkiksi päättää jälkeen täällä ei valmisteta asioita muista kuin kierrätettävistä materiaaleista se pakottaisi bisneksen hakeutumaan kohti kestäviä ratkaisuja eli keksimään juuri sellaisia innovaatioita joista maailmalla on yhä enemmän kysyntää sitä ennen olisi korkea aika päästä irti turpeesta vihreät ovat hallituksessa eikö tuo nyt olisi ensimmäinen asia joka pitäisi poistaa tulevaisuuden talouskasvun ja talouden kehityksen näkökulmasta on tärkeää että suomi pystyy houkuttelemaan maahan työvoimaa joka on koulutettua ja osaavaa matalapalkka alojen työmarkkinoiden avaaminen koko maailmalle ei pelasta hyvinvointivaltiota tarvitsemme tänne kansainvälisiä asiantuntijoita jotka tuovat myös investointeja ja verkostoja mutta on helppo helppo sanoa että tarvitsemme lisää asiantuntijoita sen sijaan pitäisi puhua siitä olemmeko todella löytäneet ja käyttäneet kaikki keinot houkutellaksemme heitä tänne meillä on pienet palkat korkea verotus korkeat elinkustannukset huono maantieteellinen sijainti ja monelle haasteellinen ilmasto olisi paikallaan alkaa luomaan kansainvälisten palveluiden superverkostoa joka huolehtisi että tänne töihin tulevien lapsilla olisi sopivat koulut ja muut palvelut ja auttaisi myös työn hakemisessa puolisoille nyt kaivattaisiin mielikuvitusta ennakkoluulottomia ja uusia keinoja sama sama asetelma on

se ei puutu todelliseen ongelmaan eli siihen että hoitotyö ei ole ammattina houkutteleva vastuu on suuri ja palkkaus vaatimaton hallituksen valta vaikuttaa siihen on rajallinen mutta yhteiskunnallisena kysymyksenä hoitotyön arvostus on mitä tärkein tulevaisuudessa tarvitsemme silti yhä enemmän hoitotyön tekijöitä koulutusmääriä pitää nostaa ja huolehtia että alalle myös jäädään sama koskee yksinyrittäjiä jos kannustamme ihmisiä yrittäjiksi pitää meidän myös huolehtia että se on oikeudenmukaisella tavalla yhteiskunnan tukemaa yrittäjän eläke ja

ryhmäpuheenvuorokierroksen jälkeen vastauspuheenvuorot ministereille valtiovarainministeri lintilälle ja pääministerille molemmille viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies muutamia huomioita äsken kesken vaan muutamia huomioita joita ryhmäpuheenvuoroissa tuli esille oppositio läpi linjan keskitti huomiota hallituksen lisääntyneisiin menoihin budjetissa se on tietysti aina syytä huomioida mutta jos itse asiassa katsotaan alijäämää joka tulee ensi vuoden budjettiin alijäämäinen noin kaksi miljardia ja jos siihen otetaan huomioon sitten meidän menolisäykset siis päätösperusteiset menolisäykset jotka kuuluvat siihen vähennetään suhdanneluonteiset menot sieltä korkomenojen lasku ja verotulot niin ensi vuoden budjetti on kolmesataa miljoonaa enemmän alijäämäinen kuin tämän vuoden eli puheet varsin holtittomasta rahankäytöstä tavalla yliammuttuja haaste on ilman muuta kova me olemme erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kansainvälisen talouden vaikean ennustettavuuden vuoksi vientivetoisena maana me kärsimme tällä hetkellä jo kauppasodasta brexitistä euroopan talouskehityksestä ja nämä ovat varmasti niitä asioita jotka tekevät budjetin tekemisestä niin nyt kuin parina seuraavana vuonna entistä haastavampaa se että en kuullut kovinkaan montaa menojen säästämiskohdetta mitä tuotiin mitä tuotiin

niin joo maahanmuuton kustannukset joo olette oikeassa ne tulivat no siitä voisin sanoa sen että katsoin esimerkiksi kaksituhattakuusitoista kun perussuomalaiset kulut olivat kahdeksansataakaksikymmentäseitsemän miljoonaa ensi vuonna ne ovat neljäsataakahdeksan miljoonaa eli ne ovat yli puolta vähemmän mutta ymmärrän ymmärrän kyllä että jostain jostain se huomio pitää kohdentaa mutta mutta yhtä kaikki kyllä yhtä kaikki edelleen tämä suurin haaste meillä tulee olemaan mitä olen useamman kerran tässä salissa korostanut se kuinka me onnistumme työllisyysasteen kaikista suunnista mistä lähestytään tätä budjettia ja julkisen talouden suunnitelmaa keskeisessä roolissa on työllisyystavoitteiden täyttyminen ja sitä ei yksikään puolue voi ohittaa tässä hallitus on tehnyt omia toimiansa tekee niitä jatkuvasti me odotamme kevään riiheen ensimmäisiä esityksiä työmarkkinajärjestöiltä mutta koko ajan hallituksen oma työllisyystyöryhmä on työskentelemässä ja totta kai meidänhän täytyy tehdä näitä toimia koko ajan siinä

raamissa jota tämänhetkinen lainsäädäntö meille antaa ja edellyttää haastattelut ynnä muuta elokuussa tilanteessa että meillä oli suomen mittaushistorian korkein avoimien työpaikkojen lukumäärä eli meidän ongelmamme kohtaannosta on erittäin realistinen ja erittäin ratkaisevassa roolissa hallitus tekee budjetissa lisäpanostuksia työ ja elinkeinokeskusten resursseihin me tarvitsemme entistä enemmän suoraa apua niille jotka ovat jääneet oikeastaan tämän työvoimaresurssin ulkopuolelle meillä on edelleen korkea työttömyys ja meidän tulee esimerkiksi ikäluokista jotka ovat hiukan iäkkäämpiä hakea sille työllisyysasteelle nousua tulee maahanmuuttajien osalta saada ehdottomasti korkeampaa nousua ja osatyökykyisten osalta eli kyllä me tarvitsemme useita useita eri keinoja on käytetty paljon keinoja helppoja keinoja ei varmasti ole olemassa mutta yhtä kaikki kyllä tämän yhteiskunnan julkisten palvelujen rahoitus ratkaistaan sillä kuinka me saamme hoidettua työllisyysasteen ja ihmiset töihin

uskoisin että edustajat haluavat käydä debattiin siltä tämä silmämääräisesti näyttää pyydän edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

ratkaista sillä että siirrellään pennosia momentilta toiselle vaan tekemällä sellaista politiikkaa joka pitkällä aikajänteellä vähentää menoja ja siten tarvetta verottaa työtä ja yrittämistä valitettavasti tämä hallitus toimii päinvastoin se tekee negatiivisia tulevaisuusinvestointeja suomelle kriittisen vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä rapautetaan entisestään esimerkiksi dieselveron korotuksella mutta myös epämääräisillä ja ristiriitaisilla puheilla koskien vaikkapa metsien käyttöä maassa joka harjoittaa maailman vastuullisinta metsäpolitiikkaa toisaalta hallitus kasvattaa rakenteellisesti menoja haalimalla maahan lisää sosiaaliturvan asiakkaita sekä helpottamalla turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttöä että edistämällä alipalkattujen halpatyöläisten maahanmuuttoa parempi väki toki saa halpoja remontti ravintola ja siivouspalveluja mutta julkiselle taloudelle tämä on tuhoisaa kehitystä ja se syventää luokkayhteiskuntaa

puhemies täytyy tähän heti sanoa että jos edustaja halla aho on huolissaan palkkojen polkemisesta niin en ymmärrä minkä takia euroopan parlamentin istunnossa te äänestitte lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä vastaan joka nimenomaan parantaa tilannetta niin että palkkoja ei poljeta te täällä puhutte toista mutta tosiasiassa olette äänestänyt niitä uudistuksia vastaan jotka nimenomaan laittavat tämän palkkadumppauksen kuriin ja teitte sen porukassa joka on erittäin oikeistolainen ja juuri niistä syistä arvoisa puhemies nyt olennaista on se että tässä hallituksen talousarvioesityksessä reagoidaan tähän suhdanteen heikkenemiseen mikä on oppositio täällä haluaisi jatkaa leikkauksia oppositio ei haluaisi reagoida mutta samaan aikaan on on moitittu hallituksen koulutuspanostuksia liian pieniksi arvoisa kokoomus kokoomus kertokaa kun te haluaisitte käyttää vähemmän menoja niin mistä te leikkaisitte koulutuksesta johon nyt tulee kolme ja puolisataa miljoonaa euroa perusväylänpidosta luonnonsuojelusta vai kuntien miljardeista kertokaa mikä on se

puhemies

edustaja kurvinen täällä lainasi kennedyä minusta hallituksen kannattaisi lainata mikko spolanderia lukea hänen viisaat ohjeensa siitä miltä julkisen talouden kehittyminen näyttää ja ennuste näyttää ja se kun hän sanoo että ennusteen mukaan rahat eivät riitä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon kaikkien kellojen pitäisi nyt hälyttää teidän pitäisi ymmärtää että tämä teidän politiikkanne johtaa ihmisten palveluiden ja suomalaisten hyvinvoinnin osalta katastrofiin te jaatte tuloja ja lisäätte menoja joihin rahoja ei ole valtiovarainministeri lintilä sanoi aivan oikein että työllisyystoimet ovat kaikki kaikessa mutta kuten spolander sanoo niitä odotellessa ei nyt ole hyvä hallitus aikaa odotella teidän pitäisi palata säätytalolle jaksottaa uudelleen nämä menolisäykset ottaa lusikka kauniiseen käteen ja keskittyä työpaikkoihin auttamaan jotka ovat työttöminä

arvoisa rouva puhemies taidan käyttää vähän tällaisen maataloushenkisen puheenvuoron tässä totean nyt alkuun kun tuolta tuli oppositiosta väite että maaseutua kurjistetaan me hoidamme ensi vuodelle viljelijöille luvatut ympäristötukikorvauksen kompensaatiot ja vaikeiden alueiden tuen rahat mitkä

toissa kaudella itse asiassa edustaja orpo oli silloin maatalousministeri ja hänen ohjelmansa ongelmat hoidettiin mutta päämaatalouspuheenvuoroni arvoisa puhemies on se että nythän meillä on mahdollisuus jakaa sitä satoa jonka juha sipilän hallitus kylvi viime kaudella sillä kovalla taloudenpidolla ja niillä uudistuksilla mitä viime vaalikaudella tehtiin mutta nyt pitää tehdä vähän uutta kylvöä kylvetään perhepolitiikassa kylvetään uusilla työllisyystoimilla kylvetään koulutuksessa täällä esitettiin väite että aluepolitiikka on unohtunut me laitamme infraa pitkin suomea kuntoon ja puhemies kysyisin nyt muun muassa aluekehityksestä ja yrittäjyydestä vastaavalta elinkeinoministeri kulmunilta voitteko kertoa mitä kaikkea uutta aluepolitiikkaan punamultahallitus tuo

elävästi sen kun neljä vuotta sitten silloinen kokoomuslainen valtiovarainministeri esitteli talouslinjansa eduskunnan istuntosalissa ja silloin leikattiin kaikesta siitä mikä suomalaisille on tärkeintä keskellä kuudetta sukupuuttoaaltoa luonnonsuojeluun tehtiin massiiviset leikkaukset kun oppimistulokset heikentyivät ja oppimiserot kasvoivat työttömien lapsilta vietiin oikeus yhdenvertaiseen varhaiskasvatukseen ja lapsiryhmiä kasvatettiin näiden päätösten seurauksena ammatillisen oppilaitoksen opettajaa irtisanottiin pelkästään helsingin yliopistosta sadat ihmiset menettivät työpaikkansa ja kaikista köyhimmiltä ihmisiltä leikattiin nyt tämä leikkausten tie on ohi ja nyt rakennetaan parempaa maata yli sata miljoonaa euroa luonnonsuojeluun kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa koulutukseen ja ihmisiä nostetaan köyhyydestä sadoilla miljoonilla euroilla

rouva puhemies kun maailmantalous näyttää heikkenevän se saattaa heijastua tai todennäköisesti heijastuu myös suomen talouteen sen vuoksi on järkevää tehdä lievästi elvyttävä budjetti ja samaan aikaan sosiaalisesti oikeudenmukainen budjetti nyt lisätään koulutukseen perusturvaan eläkkeisiin ja samalla puretaan niitä kaikkein epäoikeudenmukaisimpia päätöksiä kuten aktiivimalli
arvoisa rouva puhemies täällä on selvä väärinkäsitys siitä millä nämä rahoitetaan nämä rahoitetaan verotuloilla joita kerätään enemmän sen sen lisäksi tarvitaan toimivia työllisyysratkaisuja joilla pystytään mennessä työllisyysastetta nostamaan ja tätä alijäämää parantamaan arvoisa puhemies kun täällä kritisoidaan sitä mitä tapahtuu minäpä kerron seitsemänkymmentä prosenttia saa ensi vuonna enemmän käteen rahaa painottuen pienituloisimmille ja kaikkein suurituloisin kaksikymmentä prosenttia on ainoa joka maksaa vähän enemmän sitä kahtakymmentä prosenttiako kokoomus ja perussuomalaiset haluavat vain puolustaa

rouva puhemies nimeni mainittiin muutama puheenvuoro sitten joten on varmaan paikallaan vastata vuonna kaksituhattakahdeksantoista hyväksytty muutos lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin ei aiheuttanut mitään muutoksia suomen lainsäädännössä on hyvä asia että tämä asia on jo järjestyksessä ja oli jo silloin järjestyksessä suomalaisessa lainsäädännössä te ette ehkä nyt ymmärrä tätä mutta eu lainsäädäntödirektiivit ja asetukset ovat aina tyypillisesti valtavan laajoja paketteja joista on hyvin helppo populistisia tarkoitusperiä varten kaivaa yksityiskohtia ja rummuttaa niitä loputtomiin julkisuudessa ja kyse on myös kompetenssikysymyksistä siitä missä kaikissa asioissa me haluamme laajentaa eun kompetenssia antaa sille lisää päätösvaltaa ja milloin haluamme pitää käsissämme

arvoisa arvoisa puhemies kyllä kyse on todella laajasta paketista joka on tehty nimenomaan työntekijän suojelemiseksi ja sen suojelemiseksi että kun eussa on sisämarkkinat niin puolasta ei tulla tänne tekemään niillä työehdoilla vaikka kuinka kuinka pitkäksi aikaa töitä tästä on kysymys ja tätä vastaan edustaja halla aho te äänestitte ja sen vuoksi oikeisto oppositio teidän teidän puheenne työntekijöiden palkkadumppauksesta ovat vailla pohjaa tämä on fakta ja tätä te ette pääse karkuun vaikka kuinka kiemurtelisitte

valtiovarainministeri lintilä te luettelitte paljon hyviä asioita puheenne jäi kuitenkin kesken olisiko siellä viimeisellä sivulla ollut niitä rahoituskeinoja tähän millä tämän kaiken rahoitatte kertokaa se suomen kansalle valtiovarainministeriön omat virkamiehetkin lakonisesti toteavat rinne teidän hallituksenne toimista että niitä odotellessa itse en aio hengitystä pidättää niitä odotellessa se ei kyllä yllätä että me emme teihin luota eivätkä luota enää suomalaisetkaan mutta luulisi että te olisitte huolissanne kun teidän omat virkamiehennekään eivät enää näytä teihin luottavan ongelma on se että hyvinvointiyhteiskunnan palvelut varhaiskasvatus peruskoulu sote vanhustenhoito eivät kestä rinteen hallituksen linjaa ministeri kulmuni miksi te keskustassa annatte porata reikää hyvinvointiyhteiskunnan perustaan miksi te poraatte reikää hyvinvointiyhteiskunnan perustaan ja ministeri kulmuni teidän pitää nyt kertoa oletteko te ylpeitä edeltäjänne pääministeri sipilän työn tuloksista vai häpeättekö te niitä mennään debattia vähän aikaa läpi ja sitten annan ministereille puheenvuoroja

ärade talman ministeri lintilä avasi hyvin tämän budjetin päänumeroita muun muassa sen että toki meillä on alijäämää kaksi miljardia ja se ei ole ikinä hyvä viime vuonna paremmassa suhdanteessa se oli puhutaan aika lailla samoista kokoluokista toinen asia suomalaiset yritykset ovat jo pidempään harmitelleet pitkiä käsittelyaikoja kun tänne halutaan ulkomaisia erityisasiantuntijoita ja asiasta käytiin keskustelua sekä hesarin että ylen sivuilla viikonloppuna hallitusohjelmassa luvataan että näitä monelle yritykselle hyvin tärkeitä prosesseja nopeutetaan on puhuttu siitä että että käsittelyminimi olisi neljä viikkoa siinä missä se tänä päivänä helposti voi olla yli kaksi kuukautta kysyisin hallitukselta millä aikataululla tämä äärimmäisen tärkeä ja hyvä uudistus saadaan vietyä läpi

ihmettelen sitä että täällä puheissa kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta yksikään muu puolue ei ole kantanut huolta suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kestävyyden kannalta merkittävimmästä ongelmasta eli syntyvyyden romahduksesta

sitten kuuntelin huonosti mutta me olemme todellakin saaneet tuoreita katastrofilukuja ja jos tätä emme saa korjattua niin edessämme on hyvinvointiyhteiskunnan kilpailukyvyn eläkejärjestelmän kestävyyden ja myös ilmastopäästöjen torjunnan kyvykkyyden rapautuminen kaksi vuotta sitten virossa moninkertaistettiin lapsilisät kolmen lapsen perhe saa kuukaudessa lapsilisää

katsoin eilen a studiota ja kuuntelin ministeri kulmunin puheita kun hän sanoi että kyllä sipilän hallituskin sai työllisyyden kuntoon onko tässä joku ymmärrys vai mikä tässä on silloin elettiin nousukautta kaikki meni hyvin ihmisiä palkattiin ja ja talous meni ylöspäin ei se sama asia tapahdu kun talous menee alaspäin työllisyys ei tule lisääntymään sillä tavalla se pitäisi ymmärtää

arvoisa valtiovarainministeri lintilä te vastasitte perussuomalaisten kysymykseen maahanmuuton kustannuksista tuossa hyvin ylimalkaisesti ja viittasitte siihen sipilän hallituksen aikana tapahtuneeseen turvapaikanhakijavyöryyn ja siihen koko koko hänen tilanteeseensa jossa hän kutsui maailman tänne tervetulleeksi kylään ja perussuomalaiset sitten heitettiin hallituksesta ulos onko teillä mitään tietoa maahanmuuton kustannuksista onko valtiovarainministeri millään tavalla velvollinen mielestänne ottamaan kantaa näihin kustannuksiin perussuomalaiset eivät voi ymmärtää että te nostatte kiintiöpakolaisten määrää vähintään sadalla vuositasolla kertokaa tiedättekö kukaan siellä ministeriaitiossa mistä nämä virkamiehemme aikovat hakea nämä sata tänne tulijaa vuositasollahan se nousee sitten

te haluatte turvapaikanhakijoiden lisäksi näiden kustannukset ovat jo miljardiluokassa se on miljoona per yksi turvapaikanhakija yksi pakolainen joka ei täällä työllisty

ministeri lintilä kertoi vain tosiasiat edustaja tavio ja perussuomalaiset ette te pääse irti siitä vuoden kaksituhattakuusitoista budjetista te hyväksyitte kahdeksansadan miljoonan maahanmuuton kustannukset ette te olleet lähtemässä hallituksesta pois ja vaatineet että nämä suomeen tulleet pitää pakkopalauttaa ette te vaatineet nyt te täällä kritisoitte sitä että maahanmuuton kustannukset ovat puolittuneet siitä ajasta puolittuneet kahdeksastasadasta miljoonasta neljäänsataan miljoonaan eikö tämä ole hyvä suunta ja kertokaa teidän kannattajillennekin että kun te lähditte pois hallituksesta niin tilanne parani ja maahanmuuton kustannukset alenivat ja tämä on hyvä suomen

kunta ja valtiontaloudessa on viisi pilkku viisi miljardia viisituhattaviisisataa miljoonaa hirvittävä summa ja hallitusohjelmassa lukee että julkinen talous on tasapainossa

hyvä hallitus kukaan ei enää usko että pystytte tähän tällä ohjelmalla näillä olemattomilla työllisyystoimilla kukaan ei usko eivät ekonomistit eivät virkamiehet ja mitä te teette tumput suorana siellä odotatte että työmarkkinajärjestöt tekevät työllisyystoimia minusta tämä on vastuutonta ja sehän kohdistuu meidän

jotka joutuvat sitten korjaamaan näitä jälkiä ja seuraava hallitus varmasti oikeistohallitus korjaa vasemmistohallituksen jäljet

puhemies puheenjohtaja orpo kyllä tämä on ihan totta tämä kokoomuksen velkaantumispitsa tästä me näemme selkeästi että vastuupuolueista kultamitalisijalla ylivoimaisella sellaisella on kokoomus kun puhutaan siitä kuinka paljon valtiota on velkaannutettu eli tässä suhteessa puheidenne uskottavuus on hieman kyseenalainen puhemies täällä on myös kokoomukselle esitetty tärkeitä kysymyksiä toivon että te saatte areenaa vastata ja vastaatte eli kun moititte valtion menojen lisäystä tietyissä kohdin niin mistä te leikkaisitte leikkaisitteko te koulutuksesta leikkaisitteko te vanhustenhoivasta leikkaisitteko te esimerkiksi palkkatuesta oletteko eri mieltä valtiosihteeri hetemäen kanssa joka nimenomaan sanoi että työttömät on jätetty heitteille ja ja nyt tarvitaan palkkatuen parannusta haluaisimme tietää arvoisa kokoomus antti lindtman esitti teille juuri kysymyksen mistä kokoomus leikkaisi ja nyt tietenkin odotamme että saamme myös siihen vastauksen
annan nyt kaksi debattipuheenvuoroa ja sitten ministereille edustaja mykkänen ja sitten edustaja halla aho

arvoisa puhemies tämä piirakka jota edustaja viitanen heilutteli on erityisesti edustaja viitasen ja edustaja gustafssonin käsissä kulunut nyt muutaman viikon ja ehdotan että otamme yhteisen puhelun tulevalle komissaari jutta urpilaiselle ja kysymme muodostuiko tämä piirakka holtittoman taloudenpidon takia vai finanssikriisin takia ja jatkokysymyksenä voidaan myös kysyä oliko se kokoomus joka halusi pehmoilla silloin vai oliko kenties muissa sen hallituksen puolueissa ongelmia jokainen tietää että finanssikriisin jälkeen oli aidosti pakko täyttää kassaa myös

pääministeri rinne te vastasitte epäilyihimme vakuuttamalla että teihin voi luottaa ja kyllä minäkin teihin luotan siinä että pystytte tekemään päätöksiä joilla lisätään menoja ensi vuonna mutta kun teillä on siellä myös lupaus tuleville sukupolville tasapainosta kysyn ministeri lintilä paljonko vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme täytyy leikata pysyviä menoja jos työllisyyspaikkoja ei tule lisää vaan pysytään valtiovarainministeriön eilisissä perusuraluvuissa eli seitsemänkymmentäkolme prosenttia paljonko joudutte kaksituhattakaksikymmentäkolme leikkaamaan euroissa menoja silloinhan kertaluontoiset eivät enää ole joka tapauksessakaan voimassa eli niitä opettajia ei ole omassa silloin nyt puhutaan pysyvistä menoista paljonko te leikkaatte

arvoisa rouva puhemies on todella mielenkiintoista että keskusta syyttää oman hallituksensa tekosista puoluetta joka heitettiin sittemmin ulos ulos edellisestä juha sipilän hallituksesta sanoisin valtiovarainministeri lintilälle siitä että kun puhutaan maahanmuuton kustannuksista niin ei pidä tuijottaa yksisilmäisesti vastaanottokustannuksia jotka vaihtelevat suuresti vuotuisen turvapaikanhakijamäärän myötä kyse on niistä pysyvistä rakenteellisista kustannuksista joita syntyy ihmisistä jotka eivät kokemusperäisesti koskaan työllisty tai ainakaan saavuta kantaväestön tulotasoa on laskettu että somaliasta ja irakista suomeen muuttanut ihminen aiheuttaa keskimäärin kymmenentuhannen viiva viidentoistatuhannen euron kielteisen nettovaikutuksen julkiselle taloudelle joka ainoa vuosi kun mitään reseptiä ei tämän ongelman korjaamiseen ole keksitty ainoa toimiva keino on pyrkiä vähentämään maahanmuuttoa tällaisista maista kiitos

arvoisa puhemies muutamia asioita nostan esille tästä keskustelusta edustaja orpo nosti esille tämän julkisen talouden suunnitelmassa olevan viiden pilkku viiden miljardin euron ennusteen

jos mitään ei tehdä ja hän totesi edellisessä puheenvuorossaan että rahat eivät riitä hyvinvointivaltion ylläpitämiseen mutta unohti sanoa jos niin kuin tuolla valtiovarainministeriön talouskatsauksessa todetaan siellä odotetaan että hallitus tekee hallitusohjelman mukaisesti niitä toimenpiteitä jotka liittyvät työllisyyteen me emme ole luvanneet tämä hallitus ei ole luvannut toimenpiteitä ennen vakaata harkintaa ja huolellista suunnittelua ja niitä toimenpiteitä lähtee liikkeelle ensi vuoden kehysriihessä huhtikuussa ja elokuussa kaksituhattakaksikymmentä ne ovat ne keskeiset ajankohdat niitä kannattaa edustaja orpo seurata tosi tarkkaan

mahdollisuuksia sitä viedä eteenpäin
ministeri kulmuni kolme minuuttia
arvoisa rouva puhemies vastaan muutamiin kysymyksiin joita tässä esitettiin ja haluan ehkä muistuttaa siitä kilpailukyvyn pohjasta mitä edustaja halla aho epäili teollisuuspolitiikan suhteen että kuinka hallituksen linjat siihen purevat kuten olen aikaisemminkin tässä salissa todennut se että vastataan ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun pitämällä huolta suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä esimerkiksi alentamalla teollisuuden sähköveroa kohti eurooppalaista minimiä on mitä suurimassa määrin

esiin nämä aluepolitiikkaan ja aluekehitykseen liittyvät asiat ja on erittäin tärkeää että useampi kymmenen miljoonaa euroa ensi vuonnakin kaksikymmentä miljoonaa lähtee liikkeelle kestävään aluekehitykseen ja sen puolesta tehtävään työhön maakunnille tulee lisäpanostuksia ja on sopimusperusteisuutta jota jatketaan itse asiassa sitä hyvää pohjaa sitä sopimusperusteisuutta joka viime vaalikaudella lähti liikkeelle siitä että varsinais suomessa ja läntisessä suomessa kasvu lähti etenemään pyritään laajentamaan myös muille alueille joilla on kova positiivisuuden kierre ja huutava pula työntekijöistä tällä hetkellä ja sen eteen toki hallitus tekee työtä vaikkapa se liittyy aluekehitykseen kaikkinensa että yhteisellä päätöksellä parlamentaarisesti kolmesataa miljoonaa euroa tulee lisää perusväyliin ja infrastruktuuriin ja se jos mikä on tärkeä asia elinkeinoelämälle mutta myös joka ikiselle suomalaiselle tien ja raiteen käyttäjälle sitten haluan kommentoida vielä edustaja heinoselle kun kysyitte miksi miksi porataan reikiä että kyllä minun kysymykseni on oikeastaan osoitettu teille kokoomus on esittänyt miljardiluokan veronkevennyksiä ja tässä salissa te vastustatte joka ikistä menolisäystä jota tämä hallitus on tekemässä varhaiskasvatukseen korkeakoulutukseen tai peruspalveluihin ja samalla te haluaisitte keventää veroja suurituloisilta miljardiluokassa kyllähän tämä jos mikä poraisi reikiä valtion kestävään taloudenpitoon

kun viime vaalikaudella hyvässä yhteistyössä keskustajohtoisessa hallituksessa kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa tehtiin asioita vaikeassakin taloustilanteessa silloinhan tehtiin alijäämää viisi miljardia euroa ensimmäisessä budjetissa talouden tilanne oli erittäin vaikea mutta niin vain yhteistyöllä päästiin eteenpäin ja ansiosta pystytään tänäkin vuonna sitten laittamaan liikkeelle asioita edellisen hallituksen toimien pohjalta

puheenvuoroissa puhuttu lupauksista tuleville sukupolville ja myöskin kannettu huolta syntyvyyden laskusta mutta hyvät edustajat kehottaisin teitä pysähtymään tarkastelemaan mitä ovat ne käytännön menolisäykset mitä tämä hallitus ensi vuoden budjetin myötä on tekemässä ja joita niin kovasti tässä salissa tänään on kritisoitu

ei enää ole riippuvainen siitä missä kunnassa lapsi saattaa asua tai siitä ovatko vanhemmat työttöminä vai eivät me suuntaamme lisää rahaa suomalaisiin peruskouluihin samalla tarkastellen meidän erityisopetuslainsäädännön tukea suomalaisten opettajien työlle ja perussuomalaisille tiedoksi me kohdennamme lisää rahoitusta myöskin suomalaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin ja nimenomaan opettajien ja ohjaajien lisäpalkkaamiseen jotta me voimme huolehtia siitä että saamme lisättyä lisättyä lähiopetuksen määrää suomalaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa

ovat äärimmäisen tärkeitä panostuksia joilla parannamme suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia joten arvoisat edustajat nämä lisäpanostukset eivät ole mitään reikien poraamista suomalaisen hyvinvointivaltion perustaan vaan tämä on suomalaisen hyvinvointivaltion perustasta huolehtimista ja sen korjaamista

puhemies muutama sana yhdestä tärkeästä asiasta josta

sali on hieman jo keskustellut eli tehdäänkö nyt tarpeeksi vai liian vähän ilmastonmuutoksen eteen pidän nyt tällaisen ulkoministerin puheenvuoron ministeri mikkonen on parhaillaan maailmalla neuvottelemassa uusista toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi mutta kun minulta kysytään miten suomi edistää tätä hiilineutraaliustavoitetta vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi niin olen kertonut lisäämme luonnonsuojelun määrärahoja sadalla miljoonalla jossa on myöskin

maankäyttösektorin ilmastovaikutuksiin investoimme sähköautojen infraan teemme pyöräteitä investoimme ratahankkeisiin kuten ministeri kulmuni tässä hyvin sanoi leikkaamme ympäristölle haitallisia tukia ja käytämme lisää varoja kehitysyhteistyön puitteissa nyt ilmastoasioihin tässä ei ole kaikki mutta tie on minusta hyvin selvä lähdemme tälle tielle ja minusta on hyvin tärkeää että suomi vastaa tähän kansainväliseen huutoon myöskin olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjuntaan meillä on hyvin kunnianhimoinen tavoite ja mielestäni tässä budjetissa sen tavoitteen asiat näkyvät

arvoisa rouva puhemies olen edustaja orpon kanssa samaa mieltä siitä että mikäli tämä linja jatkuu niin rahat eivät riitä hyvinvointiyhteiskunnan pitämiseen se on ihan selvä ja ja se on varmasti meidän kaikkien haaste täällä asia täytyy ottaa vakavasti se on ihan selvä tähän oikeastaan viitaten samalla teidän ryhmäpuheenjohtajanne mykkäsen mykkäsen puheenvuoroon hän kysyi paljonko leikataan jos en ala jossittelemaan jos mutta kun viitattiin julkisen talouden tasapainoon niin meillä on oikeastaan kaksi merkittävää ongelmaa siellä ensinnäkin tämä työllisyysaste josta mainitsin aiemmin nämä laskelmathan on tehty nyt valtiovarainministeriön seitsemänkymmenenkolmen prosentin jos me pääsemme siihen seitsemäänkymmeneenviiteen johon uskon että päästään jos päästään ja kun päästään niin se tarkoittaa kahta miljardia pois sieltä se toinen josta kannan erittäin paljon huolta on meidän kuntien taloudellinen tilanne tällä hetkellä se näyttää noin miljardia miinusta julkisen talouden puolelle ja tämä on erittäin iso ongelma meille nämä molemmat sitten tähän eli yhtä kaikki mistä täällä meitä muistutan on se että me tarvitsemme sen sote uudistuksen me tarvitsemme julkisen sektorin tuottavuuden nostamista me tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia ja niitä täytyy tehdä pian koska me maksamme me yritimme tehdä niitä viime kaudella me yritämme tehdä ja teemme niitä tällä kaudella kaikki puolueet täällä ovat olleet tekemässä muuten niitä sitten edustaja halla aholle sanon vain sen että viittasin vain faktisiin lukuihin ja minun mielestäni meidän kaikkien pitää olla tyytyväisiä että viidessä vuodessa nämä luvut ovat puolittuneet

puhemies haluan kiittää edustajia hyvästä keskustelusta haluan vain oikaista yhden väärän tiedon edustaja heinonen väitti että työttömyys ei enää laske ministeri harakan kaudella tosiasia kuitenkin on että elokuussa työttömyys laski yli kymmenellätuhannella edellisestä elokuusta työttömyys laskee työllisyys kasvaa ja kuten nyt jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää niin se ei nyt ole minun ansiotani tämän kolmen kuukauden jälkeen mutta lupaan tehdä kaikkeni sen eteen että työllisyys kasvaa niin että voimme rahoittaa hyvät päiväkodit hyvät peruskoulut kirjastot ja sairaalat meillä on aitoa työvoimapulaa monella alalla ja alueella joka uhkaa jo yritysten kasvua ja investointeja yksi vastaus on se että tehostamme kansainvälistä rekrytointia jotta suomeen saadaan ammattitaitoisia työntekijöitä joita meillä ei nyt ole tarpeeksi heillä jotka eivät suin surminkaan hyväksy sitä että muualta maailmasta tulee ihmisiä suomea rakentamaan tänne töihin ja tänne opiskelemaan ja perustamaan perhettä on nyt kyllä vastuu kertoa suomalaisille yrityksille miten nyt nopeasti saadaan kymmeniätuhansia ammattitaitoista työvoimaa jos kukaan ei muualta saa suomeen tulla

lyhentää oleskeluluvan saamisen yhteen kuukauteen ja sitä auttaa se että työperäinen maahanmuutto siirtyy sisäministeriöstä työ ja elinkeinoministeriöön tämä siirto on toteutumassa ja lupaan kiirehtiä sitä edustaja orpo syytitte työministeriä toimettomuudesta kuinka ollakaan juuri tänään lähetin kaikille suomen kunnille kutsun osallistua valtakunnalliseen kuntakokeiluun joka tarkoittaa sitä että jopa neljäkymmentä prosenttia työnhakijoista siirtyisi kuntien vastuulle

valtiovarainministeriön arvion mukaan talouskasvu tämän budjettiesityksen mukaan vahvistuu puolella prosentilla se on merkittävä osuus tuosta kokonaisuudesta joka talouskatsauksen mukaan on toteutumassa sen lisäksi haluan kiinnittää huomiota siihen että valtiovarainministeriö on laskenut että kestävyysvaje on suhteessa bkthen noin neljä pilkku viisi prosenttiyksikköä tällä hetkellä sivulla yhdeksänkymmentäyhdeksän tässä talouskatsauksen taulukossa kolmekymmentä aika pitkä lista niistä asioista joilla voi vaikuttaa tähän kestävyysvajeeseen tulevaisuudessa siellä on sellaisia asioita joissa toivon ja haastan myöskin opposition mukaan keskusteluun että voidaan viedä yhdessä niitä asioita eteenpäin nämä

puhemies hallitus haluatte helpottaa ulkomaalaisen työvoiman saapumista suomeen luin yrittäjäbarometrin tältä vuodelta ja siinä kysyttiin yrittäjiltä oletteko valmiita palkkaamaan ulkomaalaisia henkilöitä pääkaupunkiseudulla peräti kuusikymmentäkuusi prosenttia yrittäjistä vastasi ei ja koko maassa prosentti oli seitsemänkymmentäviisi prosenttia elikkä tässä tällaista hyvä hallitus te olette jääneet telineisiin teillä on pallo jalassa ja se pallo on hoitajamitoituspallo te olette syöneet lupauksenne te te olette syöneet sananne ja siirrätte vastuun hoitajamitoituksesta seuraavalle hallitukselle koska teillä ei ole rahaa tämä on kerta kaikkiaan järkyttävää te te olette syöneet lupauksenne suomen kansalle suomalaisille vanhuksille ja hoitajille ja nyt minä kysyn teiltä mille teistä siellä tuntuu mille tuntuu kun olette syöneet sananne ja ulkoistatte tämän hoitajamitoitusasian seuraavalle hallitukselle kertakaikkisen törkeää

rouva puhemies minua hämmästyttää se että myös kokoomuksella ei ehkä se että

olevan eduskunnan

niin hukassa nimittäin kun hoitajamitoitus astuu vuonna

kaksituhattakaksikymmentäkolme voimaan silloin siihen pitää olla rahat vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme budjetissa ja kuka sen budjetin tekee sen tekee rinteen hallitus saman budjetin yhteydessä on julkisen talouden suunnitelma jossa pitää olla rahat myös tuleville vuosille ja kuka sen julkisen talouden suunnitelman tekee rinteen hallitus eli väite siitä että tämä jätetään seuraavan hallituksen niskoille yksiselitteisesti on väärä miksi kaksituhattakaksikymmentäkolme asiantuntijaryhmä jossa on suomen parhaat asiantuntijat että siihen mennessä pystytään kouluttamaan ja palkkaamaan riittävästi hoitajia huolehtimaan tästä hoitajamitoituksesta

emme kritisoi panostuksia vaan sitä että te teette sen lisävelanotolla emme me me tekisimme nimenomaan toisinpäin me hoitaisimme työllisyyttä ja miljardin ansiotuloveron isoin osa kuitattaisiin haittaverojen korotuksilla mutta ei bensan ja dieselin veronkorotuksella niin kuin keskusta tekee mitä tulee valtion omaisuuden myyntiin niin kun näitä piirakoita heilutellaan kyllä sosiaalidemokraatit on se puolue joka myy valtion omaisuutta ja käyttää sen itse asiassa käyttötalouden tilkkeeksi se menee kahdessa kolmessa vuodessa pois mitä teidän isät ja esi isät ovat tienanneet tälle maalle arvoisa puhemies vielä kysyisin valtiovarainministeri lintilältä kun edustaja arhinmäki tomerasti kertoi että rahat on onko tässä keltaisessa kirjassa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme kuinka monelle hoitajalle varattu määrärahat eli kuinka monta hoitajaa suomessa on lisää kaksituhattakaksikymmentäkolme ja paljonko tässä on rahaa

arvoisa rouva puhemies edustaja heinonen ja kokoomus tämä hallitus ei tee reikiä vaan tämä hallitus paikkaa viime hallituskaudella tehtyjä heikennyksiä leikkauksia perusturvaan ja vanhusten palveluihin mutta puolestaan kokoomuksen työllisyyspaketissa on selkeät leikkausesitykset

valmiit heikentämään pitkäaikaistyöttömien työttömyysturvaa

kun te te olette vaatimassa työttömyysturvan porrastamista työttömyysturvan porrastaminen tarkoittaa kaikkein pienituloisimmille pitkäaikaistyöttömille selkeätä leikkausta elikkä sitä kautta te olette myös heikentämässä kaikkein vaikeimmassa elämäntilanteessa olevien työttömien tilannetta päinvastoin kuin tämä hallitus tekee nyt ministeri harakan johdolla

arvoisa puhemies tämä hallituksen ohjelma ja tämä budjetti ovat esimerkkejä siitä miksi nämä niin sanotut sateenkaarihallitukset eivät toimi paras mitä tässä saadaan aikaan on tällainen vesitetty kompromissi kaikkien tavoitteista jossa yksikään lupaus ei toteudu kunnolla ja velka kasvaa siitä huolimatta seuraa vain selvityksiä menoja kasvatetaan selvästi enemmän kuin talouskasvu on se onnistuu vain korkeammilla veroilla velkaa ottamalla tai valtion omaisuutta myymällä varmuuden vuoksi tämä vasemmistohallitus tekee nämä kaikki kolme miten vasemmisto voi myydä omaisuutta vaikka on haukuttu vuosikausia muita omaisuuden myymisestä kuinka se myyminen nyt sitten onnistuu onko niin että kun hallituskausi on ohi ja valtion omaisuus on myyty ja velkaa on otettu lisää niin seuraava hallitus joutuu tempoilemaan näiden pysyvästi nostettujen menojen kanssa entistä velkaisempana ymmärrättekö te tämän onko tämä teidän tarkoituksenne
arvoisa

puhemies melkein kaikissa puheenvuoroissa on kannettu huolta talouden ja työllisyyden heikkenevistä näkymistä ja aivan aiheesta epävakaus lisääntyy suomessa euroopassa maailmassa ja se on syytä muistaa paitsi talousarviokäsittelyn myöskin julkisen talouden suunnitelman yhteydessä mutta yksi asia tuntuu olevan kaiken kritiikin ylä ja ulkopuolella se on suomen historian suurin hankintapäätös hx hävittäjähankinta massiivinen asehankinta lähtökohtahinta kymmenen miljardia euroa ja kun ottaa elinkaarikustannukset huomioon tuon summan saa kertoa kahdella taikka kolmella ja mikä siinä on kaikista pelottavinta se jättihankinta saattaa perustua menneen ajan sodankuvaan ja uhkakuvaan ja jos tässä talous ja työllisyystilanteessa tehdään massiivinen virhearvio joka ei vastaakaan tuleviin uhkakuviin niin silloin me maksamme kyllä kauhean hinnan tällaisen hankkeen toteuttamisesta

arvoisa rouva puhemies moni tätä keskustelua seuraava on kohtuullisen häpsingillään johtuen siitä että koskaan suomella ja suomessa ei ole ollut niin paljon rahaa kuin nyt ja siitä huolimatta

myös kertoo siitä että meillä valuu rahaa sellaisiin asioihin jotka eivät hyödytä meitä suomalaisia ja tämän yhteiskunnan rakentajia sitä sitä kuluu harmaaseen talouteen sitä kuluu tehottomiin mutta jopa haitallisiin yritystukiin ja meidän pitää saada nämä asiat kuntoon meillä on myös valtio joka on onnistunut hyvin asioissa ruotsissa työllisyys on aivan huipussaan valtio teki kuuden miljardin euron ylijäämän viime vuonna mitä voimme oppia naapureilta
arvoisa rouva

puhemies ei ole ihme että keskeisimmät valtiovarainministeriön virkamiehet kirjoittavat tiedotteeseensa hätähuudon hallitus on vaarantamassa vakavalla tavalla suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan te poraatte isoa reikää hyvinvointiyhteiskunnan perusteisiin kun te jätätte tekemättä vaikuttavat työllisyystoimet te käytätte rahaa paljon

nyt avoimesti paljonko aiotte laittaa rahaa hoitajamitoitukseen
arvoisa puhemies kyllä tämän keskustelun uutinen on tuo kokoomuksen valitsema tyylilaji ilkkuminen ilkeily ja se että tehtyihin kysymyksiin ei vastata minun on suoraan sanoen ikävä kokoomuksen entisiä puheenjohtajia ilkka suomista harri holkeria pertti salolaista olivat herrasmiehiä sivistyneitä poliitikkoja joita saa nyt kissojen ja koirien kanssa hakea

välttämätöntä tehdä ne nyt ja ne kasvavat niille lapsille ja nuorille korkoa vuosien vuosikymmenten päästä eli tämä hallitus on tulevaisuushallitus se korjaa sen epäoikeudenmukaisuuden joka kokoomuksen johdolla viime kaudella tehtiin

puhemies minäkin arvostan ja kunnioitan mainitsemianne kokoomuksen kunniakkaita puheenjohtajia he ovat palvelleet suomea kyllä minä kaipaan täällä myöskin paavo lipposta minä kaipaan niitä aikoja jolloin sdp kantoi vastuuta suomesta ja suomen tulevaisuudesta eikä ilkkunut siis me emme täällä ilku me olemme huolissamme suomen taloudesta jos ekonomistit ovat huolissaan jos valtionvarainministeriön virkamiehet ovat huolissaan jos sanotaan että rahat eivät tulevaisuudessa riitä hyvinvointiin niin minä en ymmärrä tällaista puhetta

arvoisa rouva puhemies sosiaalidemokraatit ja vasemmisto ja vihreät väittävät korjaavansa sen epäoikeudenmukaisuuden mitä viime hallituksen aikana täällä tehtiin puhutte esimerkiksi koulutuksesta kun katsoo budjettikirjaa niin täällä puhutaan vaikkapa kohdissa yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus sekä ammatillinen koulutus että molempiin lisäätte sata miljoonaa euroa mutta ne ovat kertaluontoisia lisäyksiä missä ovat ne koulutusleikkauksien perumiset mistä edustaja gustafsson puhuitte koko viime vaalikauden ajan missä ne peruutukset lisää pysyviä tuloja niille opettajille niille kouluille jotka niitä tarvitsevat vaan kertaluontoisesti yritätte korjata asiaa toinen kysymys on tämä työpaikkojen lisääntyminen arvoisa pääministeri teidän keinonanne on lisätä palkkatukityöpaikkoja mikä on sinänsä hyvä kyllä kaikille kuuluu työpaikka ja kuuluu yrittämisen mahdollisuus mutta lasketteko te nämä palkkatukityöpaikat niihin työpaikkoihin joita te kuulutatte saavanne kuusikymmentätuhatta kyllä vai ei näillä on keskeinen ero siinä syntyykö aidosti pysyviä työpaikkoja vai ei tähän

arvoisa puhemies paljastan toisen uutisen perussuomalaisiin liittyen te puhutte täällä harvaan asuttujen alueitten puolesta ja olette puolustamassa harvaan asuttuja alueita mutta kun katsoo puheenjohtaja halla aho teidän vaalikonevastauksianne siellä kysymykseen siitä pitääkö kuntien valtionosuuksien tasausjärjestelmä säilyttää te vastaatte että se on vanhakantaista kepulaista aluepolitiikkaa se tarkoittaisi sitä että suurimmassa osassa suomen kuntia peruspalvelut romahtaisivat nyt syksyllä tehdystä helsingin sanomien kysymyksestä pitääkö suomi pitää asuttuna te te olette täysin eri mieltä tämä on teidän vastauksenne ja nämä ovat faktoja jotka löytyvät vaalikoneista ja ja hesarin

puhemies eräs hallituksen tärkeimmistä tavoitteista on vauhdittaa työnteon ja yritystoiminnan edellytyksiä se on hyvä tavoite hallitusohjelmaan sisältyy sisältyy myös kirjaus tutkimus kehitys ja innovaatiorahoituksen noususta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta tämäkin on hyvä tavoite yrityksillä on erittäin tärkeä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja hallituksen onkin luotava tälle kaikelle edellytykset arvoisa puhemies olennaista yritysten tekemien investointien kannalta on muun muassa talous ja elinkeinopolitiikan pitkän tähtäimen johdonmukaisuus ja selkeys nyt valitettavasti näyttää kuitenkin siltä ettei hallituksen sisällä ole yhtenäistä linjaa lähivuosien talous ja elinkeinopolitiikasta kysynkin siksi pääministeriltä pitääkö hän hallituksen sisäisiä näkemyseroja riskinä joka voi vähentää esimerkiksi metsäteollisuusyritysten uskallusta tehdä koko maamme tulevaisuuden kannalta investointeja ja lisätä tuiki tarpeellisten tarpeellisten työpaikkojen valumista suomen sijasta ulkomaille

rouva puhemies täytyy sanoa kun on tästä liikenteestä keskusteltu että kun eilen illalla rupesin kertaamaan noita kokoomuksen ympäristö ja ilmastotavoitteita niin yöunet meinasivat mennä kun siellä luki että ilmeisesti polttoaineverotus toistakymmentä senttiä kiristyisi teidän ilmasto ohjelmillanne mitä te te olette autoilun hyväksi esittämässä mutta mistä olen kokoomuksen kanssa samaa mieltä on se että nämä tehdyt työllisyyspäätökset eivät vielä riitä niin kuin hallitusohjelmassakin on todettu tarvitaan lisää päätöksiä ensi keväänä kehysriihessä ensi syksynä budjettiriihessä keskusta on valmis kääntämään kaikki kivet jotta me saamme työllisyysasteen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin saamme kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme sen eteen teemme kaiken puhemies pitää todeta että en ymmärrä perussuomalaisten kritiikkiä siitä että maahanmuuttoon laitetaan rahaa että annamme maahanmuuttovirastolle lisää resursseja käsitellä niiden turvapaikanhakijoiden asiat jotka täällä maassa jo ovat heistä on ilmeisesti viisituhatta vielä teidän hallituskaudellanne vuonna kaksituhattaviisitoista maahan tulleita niitä asioita käsitellään yhä se on kallista jos ei ole aikaa käsitellä niitä hakemuksia

puhemies hallitus talousarvionne ei ole järkevällä pohjalla koska lupaatte monta hyvää mutta uskottavia toimia monen hyvän konkretisoitumiseen ei ole jäljelle jää siis velanotto tai valtion omaisuuden myyminen te pyydätte aikaa armonaikaa on korkeintaan sen verran kysymykseni on mikä on kansanedustajaksi ja ministeriksi valitun vastuu vaalilupauksista siis kun lupaa varmasti hoitaa asian mutta se jää tekemättä eikö se ole äänestäjien pettämistä hoitajamitoitus nolla pilkku seitsemän tulee voimaan kaksituhattakaksikymmentäkolme huhtikuussa se jää seuraavan hallituksen piikkiin

puhemies vakavin kysymys johon meidän pitäisi tänään keskittyä on se miten nämä teidän puheenne ja tekonne kohtaavat koska hallitus puhuu ihan oikein ja keskusta on nostanut esille työllisyysasteen nostamisen merkityksen hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi kestävällä tavalla myöskin tulevaisuudessa mutta ne työllisyystavoitteet eivät tule katetuiksi teoilla ei ole työllisyystekoja ja tästä ovat myös asiantuntijat huolissaan ja meillä ei ole varaa odottaa vuotta siihen että näitä tekoja alkaisi kenties hypoteettisesti tulemaan toinen asia on tämä hoitaja asia meillä on kaikilla yhteinen huoli siitä että vanhuksille tarvitaan lisää hoitajia ja meidän pitää huolehtia vanhuspalvelujen laadusta tulevaisuudessa mutta kun se teidän hoitajapuheenne ei näy täällä budjettikirjassa siellä ei ole varattu rahaa hoitajalupausten toteuttamiseen kolmantena asiana meillä on kaikilla huoli täällä siitä miten suomi pärjää kansainvälisessä kilpailukyvyssä korkeaan osaamiseen pitää panostaa ja yhteinen tavoite on nostaa suomen tutkimus kehitys ja innovaatiobudjetti neljään prosenttiin bktstä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä

ministeri lintilä täällä aivan oikein sanoi että työllisyyden parantaminen on keskeistä taisitte sanoa että kaikki kaikessa ja ilman sitähän meillä ei pystytä julkisen talouden kestävyyttä pitämään kunnossa ja se ei parane kaikkein tärkeintä on että me pystymme sitä kautta sitten huolehtimaan yhteiskunnan heikompiosaisista vanhuksista vammaisista lapsista mutta kun valtiovarainministeriön virkamiehet eilen esittelivät noita työllisyystoimenpiteitä niin onko mikään näistä tällä hetkellä lähtenyt liikkeelle elikkä hehän sanoivat että nyt tarvitaan työn tarjonnan lisäämistä nyt tarvitaan kohtaanto ongelmaan puuttumista nyt tarvitaan rakenteelliseen työttömyyteen puuttumista nyt täytyy olla toimenpiteitä joilla aktivoidaan työvoiman ulkopuolella olevia ihmisiä töihin tarvitaan kustannuskilpailukyvyn säilyttämistä ja sosiaaliturvan ehkä työttömyysturvankin uudistamista kaikkia näitä toimenpiteitä tarvitaan ja ne ovat isoja rakenteellisia paketteja mutta onko mikään näistä lähtenyt liikenteeseen tämä on äärimmäisen tärkeää

lisäksi joka tällä hetkellä hallitusohjelmaan on selkeästi kirjattuna edustaja savio teidän kysymykseenne liittyen näihin investointeihin haluan viitata nyt tähän talouskatsaukseen joka eilen julkistettiin täällä on todettu useammassa kohtaa muun muassa sivulla seitsemäntoista että bkt kasvaa nolla pilkku yhdeksän prosenttia ja tuotannollisten investointien näkymät ovat pidemmällä ajalla varsin valoisat ja suomen taloudessa on valmisteilla monia suuria miljardin euron hankkeita ja täältä puuttuu se kuudensadan miljoonan euron hanke joka liittyy googlen tuloon haminaan täällä todetaan että ennustekaudella

syntyvän suurhankkeista

suurin piirtein miljardin euron investointikysyntä meillä on siis tällä hetkellä putkessa hyvin paljon ja hyviä investointihankkeita joita hallitus vie eteenpäin vahvasti muun muassa sillä tavalla että niiden edellyttämä infrastruktuuri huolehditaan tarkoittaa väyliä vesiväyliä teitä rautateitä näitten avulla suomalainen investointitaso tulee nousemaan tässä talouskatsauksessa on todettu useammassa kohtaa se että tällä hetkellä investointien näkökulmasta kaikki näyttää kohtuullisen hyvältä tai erinomaisen hyvältä ja sen takia on tärkeätä että tätä kysyntää ylläpidetään ja tuetaan sitä että suomeen tulee investointeja ei pelkästään kotimaisilla pääomilla vaan myös

tässä on pidetty monta puheenvuoroa liittyen koulutuksen rahoitukseen viime vaalikaudella koulutusta kehitettiin valtion omaisuustuloilla rahoitettavilla kärkihankkeilla samanaikaisesti kun tehtiin aika merkittäviä leikkauksia koulutuksen perusrahoitukseen tällä vaalikaudella koulutusta kehitetään sekä pysyvällä lisärahoituksella että väliaikaisella tulevaisuusinvestointirahoituksella eli kun me teemme toisesta asteesta maksutonta kun me pidennämme oppivelvollisuutta kun me palautamme kaikkien lasten oikeuden tasa arvoiseen varhaiskasvatukseen kun me vahvistamme oppilas ja opiskelijahuoltoa parannamme korkeakoulujen rahoitusta niin me teemme sen pysyvän lisärahoituksen turvin sen lisäksi käytämme tulevaisuusinvestointirahoitusta jotta me voimme toteuttaa merkittäviä varhaiskasvatuksen perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa arvoa kehittäviä hankkeita miksi siksi koska tämä hallitus on ymmärtänyt että koulutuspanostukset ovat keskeisen tärkeitä niin suomalaisten tasa arvon hyvinvoinnin kuin työllisyysasteen nostamisen ja työn tuottavuuden näkökulmasta

kuntatalous tekee tänä vuonna kaikkien aikojen suurimman alijäämän kunnat ovat todella vahvassa kriisissä ja kunnissa käydään yt neuvotteluja veronkorotuksia suunnitellaan jopa toistasadassa kunnassa kuntatalous on siis hädässä ja sitä kautta kuntien palvelut ovat ovat suuressa vaarassa herra pääministeri te te olette sanonut täällä kyselytunnilla ja muulloin että valtio antaa ensi vuonna tässä budjetissa yksi pilkku yksi miljardia euroa kunnille valtionosuuksia lisää se ei pidä paikkaansa siitä on ensinnäkin verotulomenetysten korvausta

kolmesataakaksitoista miljoonaa sitten on kikyyn liittyviä menonkorvauksia yli viisisataa miljoonaa ja indeksitarkistukset jotka eivät ole uutta rahaa kuntatalouden helpottamiseksi arvoisa puhemies mitä keskusta ja sosiaalidemokraatit isoina kuntapuolueina sanovat niille kuntapäättäjille jotka taistelevat tässä tilanteessa kun tekevät ensi vuoden budjettia ja verotusta ei pitäisi kiristää

pitää muistaa että meillä on kuntatalouteen verotuksen muutokseen liittyviä asioita jotka vaikuttavat tällä hetkellä verotulokertymään ennakkoperintälain muutos ja toisaalta tulorekisterimuutos nämä kaksi asiaa vaikuttavat tällä hetkellä ei pelkästään kuntien vaan myöskin valtion verotulokertymään ja niihin on valmisteilla jos tarvitaan kirjanpitolain muutos joka mahdollistaa sen että kuntien taloustilanne ei

lisää kunnille se on täällä lisäbudjettiesityksessä teillä mukana tämän päivän käsittelyssä sen lisäksi hallitus tulee kokonaisuudessaan näitten kahden vuoden aikana laittamaan yhteensä yksi pilkku yksi miljardia euroa muun muassa lomarahaleikkauksien kompensointiin

puhemies hallitus todellakin satsaa uudistuksiin myös yrityspuolella ja edistää investointeja kuten pääministerikin tässä sanoi on tärkeää huolehtia myös maa ja metsätalouden perusteista mikä on hallituksen budjetissa mukana eli on useita uusia toimenpiteitä millä investointeja edistetään muun muassa muun muassa tuplapoistot ja innovatiiviset vähennysmahdollisuudet tärkeää tässä kuitenkin on työllistäminen niin yrityssaralla kuin myös kuntanäkökulmasta työllisyyden näkökulmasta kunnissa eli työllisyyspolitiikka on yksi vahva osa kuntien elinkeino ja elinvoimapolitiikkaa ja näenkin että nyt työvoimahallinnon puolelta on useita toimenpiteitä tulossa kaksikymmentäviisi toimenpidettä työllistämiseen ja myös kuntakokeiluja kysyisinkin tästä nyt työministeri harakalta onhan myös seutukaupungeilla ja

edellisen hallituskauden aikaan tosiaan syntyi sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa mutta se ei tarkoita sitä kuten joissakin puheenvuoroissa täällä on sanottu että nyt olisi sitten varaa sen ansiosta lähteä jakopolitiikan linjalle julkinen talous on kuitenkin edelleen rakenteellisesti alijäämäinen alijäämä ei ole poistunut edes korkeasuhdanteen aikana heikkenevä ja kasvava epävarmuus kohdataan tilanteessa jossa julkisen talouden menot ylittävät tulot ja velan suhde bruttokansantuotteeseen on kuudenkymmenen prosentin tuntumassa hallitus teidän omassa julkisen talouden suunnitelmassanne todetaan aivan oikein että valtiovarainministeriö arvioi kestävyysvajeen olevan runsas neljä pilkku viisi prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen tämän mukaan julkista taloutta on sopeutettava pysyvästi runsas neljä pilkku viisi prosenttia suhteessa bkthen tai tulevaisuuden menopaineita hillittävä rakenteellisin uudistuksin jotta tulot ja menot olisivat pitkällä aikavälillä tasapainossa kuitenkin tällaisessa tilanteessa te lisäätte julkisia menoja pysyvästi noin yhdellä pilkku neljällä miljardilla eurolla koska on korjaavien toimenpiteiden aika sen mukaan kuin hallitusohjelmassa sanotaan arvoisa

kuuntelee niin välillä kyllä tuntuvat opposition onko tätä keltaista kirjaa luettu ollenkaan vai onko se tuuli joka huulia heiluttaa kun teidän puheissanne niin kaukana reaalitodellisuudesta on ensi vuoden puuttuu uskottavuus sanotaan näin kaiken kaikkiaan mutta hyvä on että nyt siirrytään viimein leikkausten tieltä investointien tielle kokoomus pakotti viime hallituskaudella ihmiset valitsemaan lääkkeiden ja leivän välillä tämä oli sitä teidän tekemäänne politiikkaa te leikkasitte kaikkein eniten vähäosaisilta ja köyhiltä nyt tähän tulee onneksi korjaus ja perusturvaa parannetaan kahdellakymmenellä eurolla lisäksi pienimpiä eläkkeitä parannetaan lapsiperheiden asemaa parannetaan ja monia muita jotta ostovoima lisääntyisi

arvoisa herra puhemies kyllä minä olen huolissani suomalaisista hoitajista tehyläiset hoitajat marssivat ulos päijät hämeessä ja myös pohjois savon sairaanhoitopiirissä kun uhkana

olen erittäin huolissani siitä mitä suomalaisille hoitajille tapahtuu te olette luvanneet nyt tämän ja minä haluaisin kuulla vielä kerran

tulee työtä tulevaisuuden suomessa ja sen millä mitoituksella niitä ihmisiä hoidetaan ja kuinka paljon kaiken kaikkiaan maksaa sen hoitajamitoituksen aikaansaaminen koska mitään selkeitä summia me emme ole kuulleet tiedämme vain sen että teidän varaamanne raha on täysin riittämätön

lämpimiä terveisiä eiliseltä tehyn ammattiosaston kokoukselta tehyllä ja superilla on yhteensä semmoiset kaksisataaviisikymmentätuhatta hoitajaa se on kyllä jännä hirveän huolissaan tästä kun kaksisataaviisikymmentätuhatta hoitajaa on erittäin onnellisia tästä kirjauksesta mikä vihdoin ja viimein lähtee parantamaan myös kentän olosuhteita eikö näillä ammattilaisten sanomisilla ole mitään sanaa ainoastaan teillä

olen kyllä erittäin hämmästynyt tuolta vasemmasta laidasta tulleesta huomiosta että kaikki hoitajat olisivat tyytyväisiä se ei todellakaan pidä paikkaansa saimme esimerkiksi tänään sairaanhoitajaliitolta huolestuneen viestin jossa sanotaan että ala ei houkuttele nuoria ja samaan aikaan kokeneet sairaanhoitajat turhautuvat väsyvät ja siirtyvät pois kotihoidosta ja kotisairaanhoidosta sairaanhoitajia ahdistaa se että erityisesti ikäihmiset jäävät aivan liian yksin ja turvattomina koteihinsa ja ihmiskohtaloita on pakko sulkea pois ajatuksista että jaksaisi tehdä työntänsä me haluamme uudistaa vanhuspalveluita kokonaisuutena niin että ketään ei jätetä heitteille sen takia meidän pitää katsoa kaikkea sekä kotihoidossa että hoiva asumisessa olevia vanhuksia ja muistaa myös omaishoitajat

puhemies tässä salissa on pohdittu mistä niitä lapsia oikein tulee ja vastaus on että ihmisethän niitä lapsia saavat lapsi ei synny tai kasva tyhjiössä vaan nyt perheellistymistä harkitsevat juuri ne ikäluokat jotka olivat lapsia silloin yhdeksänkymmentä luvulla kun nimenomaan lapsilta ja lapsiperheiltä leikattiin samalla pääomatulojen verotusta kevennettiin ja näin luotiin niitä kuuluisia reikiä hyvinvointivaltion pohjaan vasta nyt näemme siis niiden yhdeksänkymmentä luvun päätösten tuloksen kun sen ajan lapset istuvat täällä jo ministeriaitiossa vasta nyt näemme sen pahoinvoinnin vasta nyt näemme ne mielenterveysongelmat nyt näemme sen että syntyvyys heikkenee tämän tähden politiikkaa on tehtävä pitkäjänteisesti on pystyttävä katsomaan kymmeniä vuosia eteenpäin jotta tiedostetaan että jos nyt päätetään leikata jos nyt päätetään heikentää lasten asemaa niin se näkyy sitten neljänkymmenen vuoden kuluttua ei tässä ole kyse nyt muutamasta vuodesta vaikka muutamaan vuoteen niin hanakasti keskitytään tässä on kyse tämän maan tulevaisuudesta

talousarvion suuri linja on eriarvoisuuden kaventaminen ja julkisten palveluiden vahvistaminen ja on selvää että tämä linja ei ei ole kokoomuksen mieleen ja sen me olemme tänään saaneet kuulla pieniä eläkkeitä sairauspäivärahaa työttömyyspäivärahaa korotetaan työttömiä epäoikeudenmukaisesti kurittava aktiivimallin leikkuri poistetaan nämä ovat merkittäviä parannuksia pienituloisten toimeentuloon kuitenkin yhtä ovat panostukset julkisiin sosiaali ja terveyspalveluihin hoitajamitoitus jäi kokoomukselta ja perussuomalaisilta viime hallituskaudella tekemättä mutta tämä hallitus tekee sen arvoisa puhemies me tiedämme että perusterveyspalveluiden saatavuudessa on ongelmia terveyskeskukset ovat pahoin ruuhkautuneita eikä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ole usein saatavilla ongelmat ovat isoja me tarvitsemme sote uudistuksen mutta tämä budjetti antaa myös helpotusta kymmeniä miljoonia euroja on tulossa perusterveydenhuollon

suomela viittasi syntyvyyskysymyksiin mielenkiintoinen näkökulma joka on tullut esiin viime päivinä myös tutkijoilta on se että itse asiassa kun katsotaan syntyvyyttä pitkäaikaiseen työttömyyteen nuorena ajautuminen indikoi vähäisempää lapsilukua tässäkin mielessä se että meillä rakennetyöttömyys jää liian korkealle ihmisiä on työttömänä varsinkin nuoria miehiä on paljon työttömänä on asia johon meidän pitää puuttua siis ministeri harakka ja hallitus nopeasti niitä työllisyystoimia on ihan ok että siirretään kunnille vastuuta ehkä kahden vuoden päästä siirretään ne maakunnille mutta eihän sillä kuusikymmentätuhatta työpaikkaa tule että kenen logo on siellä työvoimapalvelun luukulla vaan tarvitaan aidosti kannustinloukkujen purkamista ja ja palkkaamiskynnyksen laskemista aidolla paikallisella sopimisella

totta kai meille käyvät oikein hyvin ne vähät pysyvät menolisäykset koulutukseen jotka tässä budjetissa ovat valitettavasti tosin esimerkiksi yliopistojen lisäyksistä puolet rahoitetaan leikkaamalla akatemian tutkimusvaltuuksia kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla mutta keskeinen ongelma on se että ammattikouluihin tulee kahdeksankymmentä miljoonaa euroa palkkarahoja kertaluontoisista menoista jotka poistuvat tässä suhteessa olisi reilumpaa tehdä nyt investointeina ne asiat jotka sopivat kertaluontoisiksi investoinneiksi isot ratahankkeet pääomitus korkeakouluihin joka on pesämuna

arvoisa puhemies hallitus on jälleen täällä mainostanut että kaikkien käytettävissä olevat tulot nousevat paitsi kahden ylimmän tulodesiilin tämäkään ei monien arvioijien mielestä pidä paikkaansa mutta nyt haluaisin kiinnittää huomiota näihin kahteen ylimpään tulodesiiliin mihin desiiliin hallituksen jäsenet nimittäin itse arvelevat kuuluvansa

arvoisa herra puhemies palkoista niitten jäädyttämisestä ja niitten leikkaamisesta näin ammattiyhdistysliikkeen edustajana sanon että jokainen työtä tekevä henkilö teki sitten politiikkaa tai on palkkansa ansainnut minä en ole kuullut kyllä perussuomalaisten osalta sitä yhteistä vetoomusta minkä puheenjohtaja olisi allekirjoittanut että me perussuomalaiset kansanedustajat alennamme palkkojamme jotta tässä yhteiskunnassa vähempiosaiset saavat meidän palkkojemme osalta enemmän kuin nyt me me tarvitsemme nyt jotain konkretiaa sen suuntaan ja jos joku haluaa tehdä politiikkaa sillä että ministerit laskevat palkkaansa niin se on ala arvoista oppositiopolitiikkaa meidän pitää puhua yhteiskuntavastuullisesti niistä asioista joita me olemme täällä edustamassa ja koettaa parantaa parantaa vähempiosaisten asemaa mitä tämä hallitusohjelma lupaa

arvoisa puhemies varmasti moni pienituloinen ottaisi tosiaan sen kaksituhattaviisisataa euroa mielellään vastaan edustaja myllykoski joka ei teille merkitse mitään ja josta mielellänne ette haluaisi puhua mutta täällä on kysytty sen perään mitä vaihtoehtoja voisi olla ja perussuomalaiset ovat kiinnittäneet huomiota siihen että muun muassa tuolla menopuolella kehitysapuun lisätään sata miljoonaa luonnonsuojeluohjelmiin sata miljoonaa tarvitaanko sinne niin paljon ja sitten on kahdeksankymmentäviisi miljoonaa jonkintyyppiseen tasa arvo ohjelmaan laskujeni mukaan se tekee kaksisataakahdeksankymmentäviisi miljoonaa jos sitä ei laitettaisi niin siinähän olisi jo ylikin sen hoitajamitoituksen verran rahaa samaan aikaan te otatte tavalliselta autoilijalta sieltä maaseudun asukkaalta miinus kaksisataaviisikymmentä miljoonaa polttoaineverokorotuksina nämä ovat arvovalintoja te te mieluummin syydätte muualle rahaa kuin suomalaisiin vaikka täällä puheissa muuta teette ja en luota nykyiseen hallitukseen koska viime hallituskauden jälkeen

puhemies edustaja rantakangas aivan oivallisesti kuvasi tuossa äskettäin

miten perussuomalaiset ovat kuntien valtionosuuskehityksen nähneet se on oikeastaan heidän huippupopulisminsa aallonhuippu pari pari iltaa sitten lehdestä seuraavan kannanoton perussuomalaisten kanta on että maataloustuet tulisi lopettaa kannattamattomina ja vetäytyä eurooppalaisesta maatalouspolitiikasta sehän johtaisi siihen että koko suomalainen maatalous romahtaisi ja kolmesataatuhatta työpaikkaa elintarviketuotannosta menisi millä te nämä meinaatte maksaa minä olen aina pitänyt teitä hyvinä matemaatikkoina teillä on paljon sivistynyttä väkeä mutta tässä teidän matematiikkanne kyllä menee aivan naamalleen ja komeasti kannattaisi muistaa se että me olemme yhteisessä eurooppalaisessa talousalueessa mukana ja nyt jos me irrottaudumme sieltä se johtaa myös meidän rakennerahastorahojen menettämiseen ja miten tehtäisiin aluepolitiikkaa sen jälkeen teillä on loistavia ideoita mutta tavoitteena on päästä otsikoihin ja asiat siinä kyllä jäävät hoitamatta mutta sehän on toisten puolueiden murhe sitten se

arvoisa puhemies tämän keskustelun aiheenahan pitäisi olla tämän konkurssihallituksen konkurssibudjetti mutta keskustalaisia ei täällä puhuta juuri mikään muu kuin perussuomalaiset mikä on tietysti ihan ymmärrettävää kun ajatellaan että kunnallisvaalit lähestyvät kylmä kyyti odottaa tässä edustaja rantakangas sanoi että perussuomalaisten mielestä koko suomea ei tarvitsisi pitää asuttuna meidän ohjelmassamme tämä asia on muotoiltu niin että koko suomi on pidettävä asumiskelpoisena koska me olemme vapaiden ihmisten puolue ja vapauden kannattajia me emme tietenkään kannata sitä että ketään väkisin asutetaan jonnekin tai pidetään siellä kenties piikkilankoja käyttäen mutta se että suomi pysyy asumiskelpoisena edellyttää että kautta maan meillä on riittävä perusinfrastruktuuri meillä on teollisuudella toimintaedellytykset ja ihmisillä mahdollisuus asua jos

täällä arvostamani kansanedustaja kankaanniemi kiinnitti huomion kuntien talouteen ja vaikeuteen mutta jos kuntapolitiikkaa harrastettaisiin puheenjohtaja halla ahon linjausten mukaan joissa hän ilmoittaa että kuntien valtionosuuksien on täällä vaalikoneessa ja se on faktaa se

niin se tarkoittaisi käytännössä miljoonan suomalaisen pakkomuuttoa kahdensadanviidenkymmenen kunnan ajautumista kurjuuteen tässä mielessä oli tärkeää nostaa tämä asia esille kun te puhutte konkurssihallituksesta niin jos teidän linjanne kuntapolitiikassa toteutuisi ei siellä olisi keski suomen pieniäkään kuntia enää sen jälkeen tämä on tämä on tosiasia mitä tulee niin te olette kertoneet että että ei tarvitse pitää koko suomea asuttuna te vastaatte äärilaitaan siinä todetaan että te olette täysin eri mieltä nyt te selitätte että teillä on lievempikin linja selvittäkää asiat keskenänne ja ja toimikaa niin että se on uskottavaa te olette tehneet vuosikymmenten sumutuksen äänestäjille te olette antaneet kuvan että te puolustatte maakuntia ja te olette antaneet kuvan että te olette pienten ihmisten puolella mutta toimitte aivan päinvastoin
vielä edustaja halla
äskeinen puheenvuoroni meni nyt joko yli edustaja rantakankaan ymmärryksen tai hän ei kuunnellut sitä omilta ajatuksiltaan meidän ohjelmassamme lukee hän voi lukea sen sieltä internetistä että koko maa on pidettävä asumiskelpoisena me emme väkisin voi asuttaa ketään mihinkään me emme ole kannattaneet maataloustukien lopettamista mutta täytyy ymmärtää se että suomi on eussa nettomaksaja mitä tahansa koheesiorahaa me saamme sieltä mitä tahansa maataloustukia me saamme sieltä me saamme takaisin osan rahasta jonka olemme itse sisään laittaneet suomi siis kustantaa paitsi omat maataloustukensa myös muiden maiden maataloustukia

puhemies edustaja meri toi esille niitä asioita joista voitaisiin leikata ja hän viittasi sata miljoonaa jotka voitaisiin ottaa pois ja hän viittasi että luonnonsuojeluun on pantu satana miljoona lisää ja se on liikaa ja että johonkin kummalliseen tasa arvo ohjelmaan on kahdeksankymmentäviisi miljoonaa minusta oli erinomaista että avasitte oman arvopohjanne sen takia me istumme salin eri laidoilla

emme siis todellakaan ole viemässä suomea näivettymisen tielle vaan kysymys on siitä että näinä kansainvälisesti vaikeina sumeina talouden aikoina täytyy tehdä ennustettavaa ja vakaata talouspolitiikkaa ja myöskin talouspolitiikasta viestimisen tulisi olla ennustettavaa ja johdonmukaista me kannatamme tällaista ennustettavaa ja vakaata talouspolitiikkaa myös oppositiossa

vaikeissa ongelmissa täytyisi saada kuntatalouteen myöskin jonkunlainen kehittämisohjelma ja ennen kaikkea nostaa tuottavuutta me jakaisimme kakkua siten että panostuksia enemmän tuottavuuskasvuun ja sinne työllisyyteen se on se keskeinen huomio samaan aikaan me olemme vaikeassa ongelmassa jossa toisaalta meidän pitää pitää kansalaisten ostovoimasta kiinni mutta toisaalta viennin kilpailukyvystä ja täytyy myöskin pitää kiinni ja tässä myös meidän poliitikkojen ehkä pitäisi osallistua jollain tasolla myöskin näihin palkkaneuvotteluihin tehdä jonkunlainen kehys minkä sisällä voitaisiin

puhemies täällä on puhuttu kuntataloudesta niin kuntatalouden kuin myös monen palkansaajan talous kärsii johtuen edellisen hallituksen ajamasta kiky ratkaisusta tämä hallitus peruu edellisen hallituksen leikkauksia myös koskien kuntataloutta

menen tähän hoitajamitoitukseen kokoomus ei vastusta hoitajamitoitusta ministeri kiuru kiuru sanoi että hoitajamitoitus on tuntien työ yksi lause lakiin riittää ja se on kunnossa mutta nyt on käynyt selväksi että hoitajamitoitusta ei tule ei tule tällä vaalikaudella ja henkilöstömitoituskin tulee aprillipäivänä kaksi viikkoa ennen vaaleja te jätätte senkin seuraavalle hallitukselle nyt toimittajat tarkkana jos saan ministeri lintilän vastaamaan paljonko tässä kirjassa on vuodelle kaksituhattakaksikymmentäkolme varattu rahaa hoitajien palkkaan eli kuinka monta hoitajaa suomessa on lisää vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme hoitajamitoitus henkilöstömitoitus nolla pilkku seitsemän tarkoittaisi neljäätuhattaneljääsataa hoitajaa onko täällä se raha ministeri lintilä

arvoisa arvoisa puhemies jos jokin puolue kantaa vanhustenhoivan huonosta tilanteesta tässä salissa vastuun niin se on kokoomus joka vuodesta toiseen on vastustanut ja estänyt mitoituksen kirjaamisen lakiin ja sen lisäksi tehnyt kymmenien miljoonien leikkaukset vanhuspalveluihin ja vielä lisäksi ajanut hoitajien lomarahojen leikkauksia kun ei päässyt käsiksi sunnuntai arvoisa puhemies en ole nyt varma tuliko tässä uutinen nimittäin tähän päivään asti kokoomus on vastustanut sitovan mitoituksen kirjaamista lakiin edustaja edustaja mykkänen voitteko te nyt vahvistaa sen mitä teidän talousasiantuntijanne

jo hallituksen julkistaessa tämän henkilöstömitoituksen totesimme että mielestämme uskottava polku siihen että saadaan sitova henkilöstömitoitus toteutettua on hyvä asia ja me kannatamme sen eteenpäinviemistä oleellistahan tässä on nyt huomata että tämä ei toteudu kynällä vaan se toteutuu rahalla ja houkuttelevalla hoitajan työllä johon saadaan palkattuja hoitajia sen te olette vielä jättäneet järjestämättä tosin edustaja heinonen kysyi oleellisen kysymyksen lintilältä ja toivottavasti saa siihen vastauksen tärkeää on katsoa kokonaisuutta ja kuten esimerkiksi edustaja laiho on meidän puoleltamme tuonut esiin kysymys on myös kotihoidosta ja kysymys on siitä miten nämä laitokset kokonaisuudessaan toimivat nolla pilkku seitsemän tai joku muu luku ei ole lääke kaikkeen vaan kokonaisuus ratkaisee mutta henkilöstömitoituksen luominen on kannatettava tavoite kunhan siihen luodaan kestävä polku

arvoisa herra puhemies suuressa osassa meidän kunnista no niin voitteko nyt olla mölisemättä siellä hetken aikaa hyvä huomio arvoisa puhemies hetken aikaa mietin jo että jos joku kuuntelee tätä keskustelua niin varmaan kaikki lapsentekovehkeet jäätyneet tämä ei ainakaan lisää uskoa siihen että suomen tulevaisuus on jollakin tavalla rakentava ja kestävä ja toivoisin että tämä keskustelu jotenkin veisi sitä ajattelua eteenpäin arvoisa herra puhemies osassa kuntia yli seitsemänkymmentäviisi prosenttia kaikesta rahasta menee tänä päivänä soteen ja se ei millään tavalla ole kestävä kehitys jotta me saamme systeemisen muutoksen aikaan meidän täytyy katsoa koko meidän palvelujärjestelmää kokonaisuutena ei mitään hoitajamitoitusta pelkästään ei lääkehuoltoa pelkästään ei sosiaali ja terveyspalveluita vaan kokonaisuutta myöskin sitä ikääntymistä ja sitä väestökehitystä mikä meidän maassa on ja miten siihen vastataan toivon että pääministerin johdolla me kykenemme suomessa tähän systeemiseen muutokseen

arvoisa puhemies
tätä keskustelua on ihan liikaa hallinnut se mihin kohteisiin hallitus nyt lisää rahoja kyllä ne kohteet ovat pääosin järkeviä eikä meidän sitä keskustelua mielestäni kannata käydä mutta vakava kysymys on se että tässä on jo uhkaa viiden pilkku viiden miljardin alijäämä vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme ja työllisyysaste tämän kirjan mukaan on seitsemänkymmentäkolme pilkku yksi kun tähän lisätään se että te olette de facto alistaneet työllisyystoimet kolmikantaan mikä ei kovin hyvää lupaa ja sen lisäksi meillä on maailmantalouden haasteita on brexitiä meillä on kauppasotaa monta muuta merkittävää tulossa siellä ja meillä on erittäin vaikea työmarkkinasyksy joka saattaa vaikeuttaa merkittävästi meidän kilpailukykyä ja näihin tavoitteisiin pääsemistä

arvoisa puhemies edustaja satonen kehotan nyt lukemaan tämän talouskatsauksen tarkkaan tämä on nimittäin erittäin hyvä tämä valtiovarainministeriön laatima talouskatsaus syksyltä kaksituhattayhdeksäntoista seitsemäs kymmenettä

tämän asiakirjan mukaan se jos hallitus

johtaa siihen viiden pilkku viiden miljardin alijäämään ja tämä hallitus niin kuin useasti tässä tilaisuudessakin tänään on todettu tulee tekemään toimenpiteitä joilla työllisyysaste tulee nousemaan kuusikymmentätuhatta uutta työllistä tämän vaalikauden loppuun mennessä on tämän hallituksen tavoite josta me pidämme kiinni ja jota viemme eteenpäin

ja kaksisataa miljoonaa euroa uudelleenkohdentamisia joilla rahoitetaan pysyvistä menoista valtaosa euroa siitä yhdestä pilkku kahdesta miljardista eurosta joka on pysyviin menoihin arvioitu tämän vaalikauden aikana lisättäväksi elikkä meillä on jo valtaosa ehdoton enemmistö käytettävissä siitä rahasta joka on pysyvien menojen lisäykseen sen lisäksi meillä on

tässä taisi useampikin edustaja kysyä tästä hoitajamitoituksesta ja siitä onko budjettikirjassa rahoitus tähän hoitajamitoitukseen siis meillä on julkisen talouden suunnitelmassa rahoitus tuhannenkolmensadan hoitajan lisäämiseen jos otetaan se neljätuhattaneljäsataako se nyt on niin muistaakseni kaksisataakolmekymmentä miljoonaa oli hoitajakulut ja sataneljäkymmentä miljoonaa koulutus ja tähän tehdään sitten mikäli tähän mennään erillinen rahoituspäätös

siis tällä tällä hetkellä ei ole varattu

jonkin verran tässä on keskusteltu myös omaisuusmyynnistä näiden yksittäisten menoerien rahoittamiseksi viime kaudella omaisuutta myytiin noin yksi pilkku kolme miljardia ja pitää muistaa että meillä taisi viime kaudella omaisuus nousta vajaa yhdeksän miljardia käytännössä se tuli kolmen yhtiön kautta mitä valtion omaisuus nousi edustaja satonen otti erittäin hyvän näkökulman ja palautti mieleen tämän kestävyysvajeen ja sen merkityksen kyllä tämä on sellainen mikä meidän pitää kaikkien muistaa ja tämä ei ole vain tämän hallituksen haaste vaan tämä tulee seuraavan ja tämä tulee olemaan sitä seuraavan hallituksen haaste sen vuoksi kyllä mielelläni kävisin täällä täällä keskustelua myös näitten investointien puolelta koska me tarvitsemme nyt sitä tuottavuuden parantamista täällä on aika paljon puhuttu työllisyyden parantamisesta ja erilaisista kulueristä puoleen ja toiseen mutta harmittavan vähän tuottavuuden parantamisesta

arvoisa puhemies parlamentti sanahan tulee sanasta puhuminen ja olisi tietysti edullista jos myös kuunneltaisiin ihmettelen että työministeriä tässä moitittiin tekemättömyydestä juuri muutama minuutti sen jälkeen kun olin kertonut että tänään lähti kaikille suomen kunnille kutsu osallistua kuntakokeiluun joka on merkittävä työllisyyspalveluiden uudistus miksi näin edustaja mykkänen epäili että että tämä ei ei ole kovinkaan merkittävää mutta kun vertaillaan suurten kaupunkien työttömyysjaksoja jotka siis ovat suurissa kaupungeissa maan keskiarvoa pitempiä niin tampereella jossa oli tämä kuntakokeilu oli helsinkiin verrattuna alle viisikymppisten työnhakijoiden työttömyyden työttömyyden kesto viisi viikkoa lyhyempi

lähes kolme kuukautta lyhyempi

mutta kun puhutaan yli viisikymppisistä työnhakijoista näitten kokeilu ja yhteistyökaupunkien työttömyyden kesto on jopa puoli vuotta lyhyempi kuin helsingissä tässä on aivan selvä viite siihen että nämä kuntakokeilut isoimmissa kaupungeissa johtavat siihen että työttömyysjaksot lyhentyvät ja jokainen ymmärtää että se tarkoittaa myöskin merkittävää työllisyyden parantumista siksi

työvoimaviranomaisilta kuntiin mutta tässä toki voidaan lähteä siitä että onnistunut tampereen kokeilu voisi sellaisenaan haluttaessa jatkua lisäksi edustaja juvonen esitti erittäin tärkeän kysymyksen siitä mistä näitä hoitoalan työntekijöitä saadaan meillä on akuutti pula arvioiden mukaan nyt jo viiden vuoden sisällä on kysymys siitä että meillä on kahdenkymmenentuhannen hoitoalan henkilön puute ja tähän olemme yrittäneet ministeri anderssonin kanssa löytää nopeaa vastausta siten että opetus ja kulttuuriministeriö yhdessä työ ja elinkeinoministeriön kanssa käynnistää täsmäkoulutuksia tällä ja monilla muilla aloilla joilla kysyntää on tavalla joka vastaisi nykyistä paremmin

ja kotihoidon tilanne on juuri niin huono kuin edustaja laiho täällä aiemmin sairaanhoitajaliiton selvityksestä meille referoi ja juuri tämän takia tämä hallitus tekee näitä korjaavia toimenpiteitä ja näihin korjaaviin toimenpiteisiin tehy on ilmaissut olevansa tyytyväinen eli näinpäin tämä menee arvoisa puhemies työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi pitkäaikaistyöttömyyden kovan pohjan vähentäminen on koko suomelle elintärkeää ja siksi on tärkeää että hallitus lisää panostuksia palkkatukeen ja te toimistojen resurssien vahvistamiseen me olemme esimerkiksi paljon ruotsia työnvälityksen resursoinnissa ynnä muissa tämmöisissä toimenpiteissä ja nyt tulevat resurssit mahdollistavat henkilökohtaisemmat ja sitä kautta myöskin vaikuttavammat toimet työnvälityksessä palkkatuki on taas monelle pitkäaikaistyöttömälle ja osatyökykyiselle kortti takaisin työelämään ilahduttavaa on myöskin että kolmas sektori huomioidaan

puhemies pääministeri rinne nosti esiin valtiovarainministeriön virkamiehet valtiosihteeri hetemäen ja osastopäällikkö spolanderin antaen ikään kuin ymmärtää että ainakin isossa kuvassa valtiovarainministeriön virkamiesjohto olisi samoilla linjoilla kuitenkin varsinkin ennen eduskuntavaaleja neljäs helmikuuta itse asiassa ministeriön virkamiesjohto esitti huomattavan kriittisen talousnäkemyksen ja syvää huolta julkisen talouden kestävyysvajeesta uutisissa puhuttiin jopa valtiovarainministeriön virkamiesten madonluvuista tilannekuva on kovin erilainen kuin hallitusohjelmassa itselleni maku tästä teidän kommentistanne ikään kuin vmn virkamiesten nimissä nimissä itsellenne antamastanne tuesta koska tilannekuva ja käsitys vastuunjaosta ihan julkisen talouden perusasioissa ovat niin erilaiset ihan muistutuksena teille

siellä on sivulla yhdeksässäkymmenessäyhdeksässä taulukossa kolmekymmentä pitkä lista tehtäviä joiden kautta voidaan kestävyysvajeeseen puuttua ja niin kuin totesin tuossa aikaisemmin näissä asioissa hallitus on jo käynnistänyt toimenpiteitä että päästään niissä eteenpäin ja estetään kestävyysvajeen toteutuminen joka vaikuttaa siihen viiteen pilkku viiteen miljardiin siellä kaksituhattakaksikymmentäkolme ja siitä eteenpäin olevana aikana

ja väestön ikärakenteen muutoksiin niihin asioihin meidän täytyy löytää yhteisiä toimenpiteitä toimenpiteitä joilla kestävyysvaje taklataan ja siihen työhön kutsuin myöskin opposition mukaan

arvoisa herra puhemies kun kuuntelin edustaja lindtmanin ja edustaja saramon ja muiden vasemmistoedustajien ryhmäpuheita ja muita puheenvuoroja siitä miten tämä hallitus tekee täyskäännöksen edellisen hallituksen politiikkaan niin nyt ministeri kulmuni pitää kysyä teiltä pidättekö te pääministeri sipilän hallitusta hyvänä hallituksena vaiko pääministeri rinteen hallitusta hyvänä hallituksena koska niiden politiikka kuulemma eroaa toisistaan kuin yö päivästä mahtaa olla aika skitsofreeninen tunnelma teidän kansanedustajillanne kun he joutuvat tuolla kentällä kehumaan molempia hallituksia

ministeri kulmuni tulkaa pois sieltä siellä on sosialistihallitus
muun muassa edustaja arhinmäen nimi mainittiin

kiistän kiistän jyrkästi edustaja zyskowiczin tulkinnan siitä että olisin erinomainen jalkapalloilija korkeintaan hyvää keskitasoa ollut ja silloinkin keskivartalosta aika paljon vähemmän tukevana vieressäni istuva edustaja gustafsson sen sijaan on minua korkeammalla tasolla edustanut arvoisa puhemies se mikä on ollut iso ja uutinen tässä keskustelussa on se että kaikkien näiden vuosien jälkeen kun kokoomus on jarruttanut vanhuspalveluissa henkilöstömitoitusta nyt myös kokoomus on sillä kannalla muistan että kun vanhuspalvelulakia säädettiin silloin viisi hallituspuoluetta kannatti sitä yksi kokoomus sen torppasi luvattiin että kaksituhattaviisitoista se tulee voimaan ei tullut todennäköisesti kokoomus torppasi sen sipilän hallituksessa viime keväänä

arvoisa herra puhemies edustaja rantakankaan tavoin olen kyllä hyvin järkyttynyt tästä opposition suoranaisesta maaseutuvihamielisyydestä mikä täällä salissa leijailee useitten puheenvuorojen jälkeen hämmästelen myös sitä että annetaan kritiikkiä siitä että maahanmuuton kustannukset laskevat eikö ole perussuomalaiset niin että teidän tulisi kiitellä hallitusta että näin on tapahtunut teidän tulisi kiittää hallitusta mutta eniten minua hämmästyttää tämä hoitajamitoituksesta esitetty kritiikki arvon oppositio teiltä puuttuvat nyt keinot siihen miten te tekisitte tämän nopeammin kuin tämä hyvä hallitus tiedän kyllä että kokoomuksen ratkaisu on tuoda viisituhatta filippiiniläistä hoitajaa halpatyövoimaa tähän maahan mutta olen yllättynyt siitä että tämä on ilmeisesti myös perussuomalaisten kanta ja perussuomalaisten ratkaisu jos te haluatte hoitaa tämän tilanteen nopeasti koska se on ainoa mahdollisuus olen kyllä hyvin hämmentynyt siitä tämä on täyskäännös perussuomalaisten aiempaan linjaan

arvoisa herra puhemies arvoisa edustaja gustafsson täällä aiemmin puhui ilkkumisesta viime viikolla tuli tämä lakiluonnos hoitajamitoituksesta ja kun silloin kerroin huoleni sairaanhoitajana siitä niin niin sdpn ministeri krista kiuru ilkkui minun väittävän täällä erheellistä tietoa ja nyt sdpn eduskuntaryhmän puheenjohtajakin ilkkui ryhmäpuheenvuorossaan

arvoisa herra puhemies arvoisa edustaja lindtman kerroin viime viikolla että kun lähihoitajan tilalle palkataan pienemmällä palkalla hoiva avustaja niin yleinen toistan yleinen palkkataso hoitoalalla laskee

arvoisa puhemies edustaja antikaisella tietysti ei ole vastuuta siitä että hoitajien lomarahoja edellisellä kaudella vietiin voi sanoa te ette ollut täällä mutta mitä tulee tähän

hallituksen

tuleeko se laskemaan yleistä hoitajien palkkaa niin jos näin olisi arvoisa puhemies uskon että kyllä silloin hoitajien järjestöt lähi ja perushoitajien liitto jhl ynnä muut olisivat huolissaan mutta päinvastoin oletteko te lukeneet esimerkiksi silja paavolan kommentteja joka on kommentoinut että tämä on merkittävä helpotus hoitajien hoitajien arvoisa puhemies jos tämä olisi todella näin kuin täällä edustaja väittää niin kyllähän tästä nämä hoitajajärjestöt olisivat älähtäneet mutta päinvastoin he ovat kiittäneet tätä ratkaisua

tähän hoitajakysymykseen kyllähän tilanne on se että hoitajapula on niin suuri että varmasti tarvitsemme kaikki keinot käyttöön me kokoomuksessa emme ole puhuneet mistään filippiiniläishoitajien tänne tuomisesta mutta varmasti myöskin ulkomaalaista työvoimaa tarvitaan tätä pulaa helpottamaan mutta varsinainen aiheeni oli se että olen huolestunut siitä että elämme velaksi tulevien sukupolvien piikkiin ja ja väestöennusteet ovat todella huolestuttavat kuten edustaja räsänenkin täällä aiemmin totesi kuitenkin tässä budjettiesityksessä on hyvin vähän mitään esityksiä lapsiperheille huomasin että siellä on neljännestä ja sitä seuraavasta lapsesta lapsilisäkorotus kymmenen euroa mutta kaikista meidän

perheestämme vain viisi prosenttia on sellaisia joissa on näin monta lasta olen huolestunut tästä tilanteesta sen takia että turvattu talous on kaikille kuitenkin se kaikkein tärkein kysymys siinä uskaltaako perustaa perheen ministeri lintilä ruotsissa neljäkymmentäkolmetuhatta euroa vuodessa ansaitseva perhe saa käteen kaksituhatta euroa enemmän kuin suomessa aiotteko korjata tilanteen suomalaisten osalta

puhemies on erikoista että talous on perussuomalaisten puheenvuorojen mukaan alue jossa mikään ei saa uudistua se on kuultu useita kertoja tässä salissa tänään ja aikaisemmin tämä esitys tuo pohjaa investoinneille ja työllisyydelle kokoomuksen koulutuksen osalta on valitettavasti nähty edellisessä hallituksessa tai varhaiskasvatuksen osalta nyt satsataan lapsiin ja niihin kurahousuissa hiekkalaatikolla leikkiviin ihmisiin joihin edustaja mykkänen viittasi aiemmin kumpikaan puolue ei ole valmis panostamaan siihen että suomalaisten osaaminen nousee ja tuottavuus paranee mikä on aivan välttämätöntä talouden uudistumiselle tarvitaan myös uudistuksia suomalaiseen elinkeinopolitiikkaan jonka pitää näkyä selkeämmin myös siinä osaamisessa jota meillä on esimerkiksi temissä voi olla helppoa seurustella muutaman toimialan kanssa ja tämä näkyi esimerkiksi viime hallituksen ohjelmassa mutta se ei ole kestävää liiallinen viennin keskittyminen ei ole kestävää me tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia myös elinkeinopolitiikassa ja me tarvitsemme ymmärrystä siitä että toimialat ovat uusia ja erilaisia kymmenen vuoden kuluttua

perässä juokseminen ei ole kestävää ainakaan jos ne eivät toteuta hiilineutraalisuustavoitetta ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä

arvoisa puhemies ajattelin puhua koulutuksesta ja on harmillista että täältä molemmat koulutuksesta vastaavat ministerit poistuivat koska olisin toivonut vastausta siihen siihen kysymykseen joka täällä jo kerran aikaisemmin esitettiin olin kuvitellut että tämän koko salin yhteinen tavoite on nostaa suomen tki panostukset neljään prosenttiin bktstä paitsi että siihen tarvitaan julkisia panostuksia tki toimintaan myös totta kai yritysten osuuden tulee kasvaa viime hallituskauden lopulla tehtiin tämän vuoden budjettiin muun muassa sadankahdentoista miljoonan euron pysyvät panostukset joilla oltaisiin edetty määrätietoisesti kohti tätä neljän prosentin tavoitetta nyt kuitenkin näyttää siltä että nämä korkeakoulutukseen tulevat rahat ollaan siirtämässä suomen akatemialta olisin halunnut tähän vastauksen minkä vuoksi suomen akatemian myöntövaltuuksia ollaan leikkaamassa kolmellakymmenelläyhdellä miljoonalla se nimenomaan on sitä huippututkimusta johon me tarvitsemme lisärahaa

arvoisa puhemies ihmettelen että kokoomus ja perussuomalaiset haluavat paluuta myötäsykliseen talouspolitiikkaan se on tullut todella kalliiksi huonona aikana olette syventäneet lamaa ottaneet velkaa työttömyyteen ja myyneet tuottavaa valtionomaisuutta ja sitten hyvänä aikana antaneet pelivaran kaikkein suurituloisimmille veronalennuksilla kun kuuntelin ryhmäpuheita

täysin eri budjettikirjat kuin kaikille muille puolueille ehkä ne budjettikirjat perussuomalaisilla ovat heidän omalta hallitusajaltaan ja netissä ja teltoilla voi varmaan väittää mitä sattuu mutta ihmettelen että täällä salissa teidän ryhmäpuheenvuorossanne tuli pitkä lista asioita jotka eivät ole totta esimerkiksi sanoitte että ei ole mitään ammatilliseen koulutukseen meidän mielestämme kahdeksankymmentä miljoonaa on jotain se oli vain yksi esimerkki teillä tuli pitkä lista asioita jotka eivät ole totta olisi reilua puhua kansalle asioista jotka ovat todellisia

arvoisa puhemies ensin pyydän ministeri lintilää kertomaan pääministerille mikä on kuntatalouden tilanne ja mistä koostuu se ensi vuoden miljardi mitä mainostetaan arvoisa puhemies täällä on nostettu eu rahoitus esille nyt täytyy muistaa että suomi on aina yhtä kahta vuotta lukuun ottamatta ollut nettomaksaja eulle nyt käydään rahoitusneuvotteluja seuraavalle kaudelle ja maataloudelta ollaan leikkaamassa rajusti jälleen jälleen maataloudelta on tulossa ekojärjestelmä joka sitoo viljelijöitä entistä enemmän tämä on keskustan politiikkaa joka ei ei ole suomalaisen maaseudun ja maatalouden etu perussuomalaiset pitkällä tähtäyksellä haluavat että maatalousrahat otetaan kansalliseen päätösvaltaan ja turvataan suomalainen maaseutu elintarviketalous ja omavaraisuus jotka nyt ovat suuresti uhattuna

arvoisa puhemies kuten aina politiikkahan on paitsi kunnanvaltuustoissa myös eduskunnassa ja europarlamentissa yhteistyötä ja keskusta on tottunut tekemään yhteistyötä niin oikeiston kuin vasemmistonkin kanssa monet niistä asioista joita edellinen hallitus teki ovat tuoneet meille mahdollisuuksia laittaa asioita liikkeelle tässä tilanteessa missä ollaan ja tämä hallitus tekee asioita sen puolesta että myös seuraava hallitus ja seuraava eduskunta pärjäävät joten kyllähän tämä on aina yhteistyötä yli puoluerajojen ja pitkäaikainen parlamentaarikko edustaja zyskowicz varmasti sen tietääkin

viisikymmentäviisi miljoonaa euroa vuodessa sille että pystyttäisiin business finlandin kautta kasvattamaan uusia ekosysteemejä tähän maahan tietenkin näiden kaikkien tutkimus kehitys ja innovaatiopanostusten pohjalla on se että talouden vireen täytyy olla hyvä muistisääntönä on se että valtio laittaa noin yhden euron ja sitten firmat laittavat kaksi kolmasosaa joten se että meillä on vireä elinkeinoelämä yrittäjyyttä ja vientiä ja kansainvälistä kauppaa on tietenkin aivan keskeistä sille että siihen neljään prosenttiin bktstä päästään tutkimus kehitys ja innovaatiopanostusten osalta vuoteen mennessä tämä hallitus rakentaa nyt sitä pohjaa ja tietä sille lopuksi haluan vielä huomioida elinkeinoelämän rakenteen monipuolisuuden mikä on tietenkin aivan keskeistä myös suomen osalta ja siksi luoviin aloihin tulee panostuksia mutta iso osa myös uusista keksinnöistä tapahtuu olemassa olevassa yrityskentässä joten ei sitäkään kannata vähätellä miten sitä muutosta tapahtuu kohti hiilineutraalisuutta vaikkapa meidän teollisuudessamme tällä hetkellä

se kahdentuhannen euron lisäystä lapsiperheille en aio ei ole tässä kirjassa mutta ihan mielelläni katson sitä teidän vaihtoehtobudjettianne paljonko sen hinta on itselläni ei ole käsitystä paljonko sen hinta on mutta todennäköisesti melkoinen sitten edustaja multalalle joka ehti jo poistua täältä itse asiassa ministeri kulmuni jo osittain vastasikin tähän tkin nostamiseen neljään prosenttiin tässä tuntuu nyt olevan suomen akatemian osalta jonkinnäköinen jonkinnäköinen erilainen näkemys tilanteesta nimittäin suomen akatemian rahoitus nousee noin kolmetoista pilkku yhdeksän miljoonaa niiltä osilta mitä siellä tapahtuu muutoksia on se että siellä on määräaikainen kahdenkymmenenviiden miljoonan raha joka laukeaa se on itse asiassa edellisen hallituksen ajalta ja sitä ei ole uusittu leikkaus vaan se on määräaikaisena kirjattu sinne sitten siellä tapahtuu budjetin sisäinen siirto eli tälle eurohpc koneelle siinä ovat ne ainoat mitkä sieltä lähtevät

arvoisa puhemies viisas ihminen ei vaadi toiselta sellaista jota ei itse pysty myöskään toiselle antamaan ajattelen että samoin toimii viisas puolue minusta koko eduskunnalle on vähän noloa että huudetaan täällä että missä hoitajat kun oma puolue on on ollut valmis jopa alentamaan nykyistä laatusuositusta ja hoitajamitoitusta nolla pilkku neljään ja nyt olemme tekemässä korotuksen noin kolme tuntia sitten edustaja heinonen huusi täällä että keskusta pakotti kokoomuksen koulutusleikkauksiin siis sen kokoomuksen jolla itsellään oli opetusministerin salkku en tiedä olenko järkyttyneempi tekemistänne koulutusleikkauksista vai siitä miten kokoomus kertoo olevansa muiden vietävänä edustaja heinonen ne leikkaukset eivät olleet vitsi eivätkä ne ole vitsi tälle hallitukselle ja siksi tämä hallitus tekee ne panostukset ehkä tulette siinäkin vielä hallituksen linjoille aivan kuten hoitajamitoituksessa
ryhmäpuheenvuoron pitäneen edustaja heinosen nimi mainittiin moneen kertaan
arvoisa puhemies kyse on siitä mitä ministeri kiuru kansanedustajana lupasi ja mitä sdp lupasi he lupasivat että tämä on muutaman tunnin työ yksi lause lakiin ja suomessa on nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus voimassa te lupasitte tämän te nousitte tällä suomen suurimmaksi puolueeksi ja mitä te teette nyt te petätte tämän täydellisesti kokoomus ei vastusta osana kokonaisuutta nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitusta mutta me olemme olleet alusta asti rehellisiä ja todenneet sen että se vie oman ajan että ne hoitajat löytyvät nyt itse asiassa arvoisa puhemies

sumuttaa suomen kansaa he antavat koko ajan ymmärtää että ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentäkolme suomessa on sitova hoitajamitoitus nolla pilkku seitsemän ja hetki sitten ministeri lintilä kertoi että tässä kirjassa on vuodelle kaksituhattakaksikymmentäkolme varattu vain tuhannellekolmellesadalle hoitajalle rahoitus missä on se rahoitus että te täytätte tämän lupauksen myöntäkää että te huijasitte suomalaisia

arvoisa puhemies edustaja heinonen minun on tosi vaikea pysyä perässä siinä mikä on kokoomuksen kanta tähän kokonaisuuteen

tämä mitoituskysymys on on ollut todella vaikea kysymys kokoomukselle ja on ollut vaikea seurata miten teidän mielipiteenne ovat siinä muuttuneet mutta haluan nyt selkeästi sanoa sen että hoitajamitoitus tulee voimaan laissa tämän syksyn aikana hoitajamitoitus tulee lakiin tämän syksyn voitte yrittää kaataa mutta hoitajamitoitus tulee lakiin tänä vuonna ja tämä hallitus huolehtii siitä niin kuin ministeri lintilä totesi että kun tulee mahdollisuus niitä hoitajia saada sieltä koulutuksesta ulos kouluttaa niitä hoitajia niin tämä hallitus tulee huolehtimaan siitä että rahoitus riittää siihen mitoitukseen

hallituksen toiminnassa on korostunut erityisen myönteisellä tavalla työllisyysasteen parantamiseen tähtäävien keinojen

poikkeuksellisen systemaattinen hakeminen toiseksi hallitus on suhtautunut erittäin myönteisesti yrittäjyyteen ei vähiten silloin kun laadittiin hallitusohjelmaa tuolla säätytalolla kolmanneksi hallituksen politiikassa on erittäin myönteistä merkittävien lisäresurssien ohjaaminen koulutukseen hallitus tulee kannustamaan osaajia verolainsäädännön kautta yrittäjät tarvitsevat vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön jossa uskalletaan investoida kannustava toimintaympäristö on edellytys työpaikkojen säilymiselle ja pitkän tähtäyksen hyvinvoinnillemme yrittäjävähennyksestä on tullut pysyvä osa

arvoisa puhemies kysymys liittyen ulkoiseen turvallisuuteen arvoisa puolustusministeri olen ymmärtänyt että olemme saaneet rauman telakalle laivue hankkeen mutta sieltä salin vasemmalta laidalta tuli jo joitakin aikoja sitten arvioita siitä tarpeellista hx hanke toteuttaa mielestäni itsenäinen valtio on sellainen valtio jolla on uskottava puolustus myöskin muiden maiden suhteen onko arvoisa puolustusministeri toteutumassa täysimääräisenä tämä hx hanke kuten olen ymmärtänyt

meidän lapsilisäsummasta siis koko siitä budjetista yhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku viisi prosenttia jää

korotusten ulkopuolelle joten kyllä nyt tarvittaisiin tuntuvia panostuksia niin että lapsiperheet ensimmäisen lapsen kohdallahan on se suurin pullonkaula että meillä tällä hetkellä ei synny niitä ensimmäisiä lapsia jolloin siihen tarvittaisiin ehdottomasti myös korotus

minuutti riittää jos vaikka puolustusministeri tällä kertaa aloittaa

arvoisa puhemies toden totta tuo merivoimien hanke etenee aika pitkällisen neuvottelun jälkeen ja se on tärkeä asia meidän meripuolustuksen kannalta seitsemän vanhaa alusta korvataan neljällä ja todella päästiin ratkaisuun missä ne rakennetaan suomessa raumalla tämä on huoltovarmuuden kannalta hyvä ratkaisu mutta totta kai myös suomalaisia työpaikkoja ja osaamista siinä siinä niin ikään syntyy suunnittelu etenee ja rakentaminen alkaa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi tässä toisessa hankkeessa hx elikkä hornetien korvaushankkeessa mennään hallitusohjelman mukaan ja se hanke etenee myöskin suunnitelman mukaisesti elikkä viisi vaihtoehtoa joita ensi vuonna voi sanoa testataan ja vertaillaankin suomessa ja lopulliset tarjouspyynnöt lähetetään noin vuoden päästä syksyllä ja ja vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi tapahtuu valinnan tekeminen sitten on totta että molemmat hankkeet ovat arvokkaita mutta sen voin lohdutukseksi sanoa että näin isoja investointeja ei tarvitse onneksi joka vuosikymmen tehdä eikä edes joka toinen vuosikymmen vaan näillä pärjätään pitkälle tuonne kaksituhattaviisikymmentä viiva kaksituhattakuusikymmentä luvulle saakka molemmat ovat välttämättömiä kansallisen puolustuksemme uskottavuuden kannalta

puhemies jatkoksi tuohon puolustusministerin puheeseen että hallitus on yksimielinen hallitusohjelman kirjausten takana tämän asian eteenpäinviemisessä sitten edustaja räsänen tuohon syntyvyyteen taisin olla ensimmäinen joka kaksituhattakymmenen luvulla puhui tästä asiasta tunnetuin seurauksin lähtökohta on se että meillä on ollut jo pitkään ongelmia syntyvyyden kehityksessä ja siellä on monta erilaista tausta asiaa jotka vaikuttavat tähän kun juttelen omien tyttärieni kanssa kaikki ovat jo aikuisia tyttäriä nuoria ihmisiä ja kahdella on lapsia kahdella ei kyllä sieltä nousee esille pelko siitä millainen maailma meillä on nousee esille se miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa lasten elämään ja millä tavalla oma työura tulee kehittymään jos jos lapsia hankkii perheeseen mutta kyllä tässä keskeistä on se että me tunnistamme yhteiskunnassa kokonaisuutena liittyvät paineet toimeentulo palveluitten heikkous niihin asioihin puuttumalla niin valtakunnan tasolla kuin kuntatasolla jolla palvelut pääsääntöisesti tuotetaan me löydämme semmoisen strategian jolla voidaan

kannustaa heitä joilla on mahdollisuus ja halu sitä tehdä hankkimaan lapsia ja myöskin huolehtia siitä että yhteiskunta on lapsiystävällinen sillä tavalla että täällä

että tänne niitä kannattaa tuoda sen sen takia että yhteiskunta on heitä tukemassa

arvoisa puhemies kyllä se näin on että luottamus tulevaisuuteen on se mikä vahvistaa myöskin perheiden luottamusta siihen että tähän maailmaan voi niitä lapsia tuoda tämä on todella tärkeä asia ja sen vuoksi tämä hallitus on nimenomaan halunnut kääntää tämän kehityksen ympäri tehdä kurssimuutoksen politiikkaan niin että me voimme hyvinvointivaltiona turvata sen että perheillä asiat ovat hyvin arvoisa puhemies lyhyesti haluan siteerata erästä viime hallituskauden vaikuttajaa hän totesi näin huoli vanhuspalveluista on oikea mutta haluaisin sanoa sen että kunnissa käydään erityisesti se lähitaistelu miten vanhusten palveluja hoidetaan

vetoaisin täällä salissa oleviin kuntapäättäjiin täällä esimerkiksi kolme kokoomuslaista on oman kuntani espoon valtuustossa ja meillä budjettineuvottelut ovat lähestymässä että hoidetaan kuntoon vanhuspalvelut omasta kunnasta aloitetaan omasta tontista sen sijaan että täällä kritisoidaan nyt hallitusta katsotaan mitä me voimme tällä hetkellä tehdä kunnissa tämän asian korjaamiseksi

kyllä siitä näkee että tämä ilmastonmuutoskeskustelu on mennyt överiksi jos ihmiset jo miettivät lastenhankintaa sen pohjalta mitä ilmastonmuutoksen suhteen tapahtuu meidän vastuumme olisi saada ihmisiä järkevämpään suuntaan tässä asiassa ja lopettamaan moinen höpötys mutta välillä voitaisiin puhua myös väylähankkeista hallitus kehuu lisäävänsä rahaa väylähankkeisiin ja kunnossapitoon sitä rahaa kuitenkaan ei ole juurikaan enempää kuin edellisen hallituksen aikaan se riittää pysäyttämään korjausvelan kasvamisen mutta ei sitä lyhentämään tiet ovat tämän kauden jälkeen yhtä huonossa kunnossa kuin ennenkin

miettiä että jos sitä omaisuutta realisoidaan ennen talouslamaa sehän voi olla jopa järkevää niin missä se omaisuus parhaiten säilyisi ja tuottaisi entä jos se investoitaisiinkin suomen väylähankkeisiin niin saataisiin väyliä rakennettua kuntoon työssäkäyntialueita laajennettua ja eun vastinrahaa niihin väyliin sillä rahalla mitä me saisimme osakkeiden myynnistä olisiko tässä ajatusta hallitukselle

kun on kysymys toisten rahoista niin niistä on pidettävä paljon parempaa huolta kuin omista rahoistaan ja siitähän tässä valtion budjetissa on on kysymys se myös edellyttää sitä että meillä on realistinen tilannekuva ja me myös pystymme elämään ajassa ottaen huomioon nämä valtavat epävarmuustekijät mitä ympäröivässä maailmassa tällä hetkellä on kun kun puhutaan kiinan ja yhdysvaltojen kauppasodasta brexitistä saksan talouden yskimisestä tämä hallituksen työllisyystavoite seitsemänkymmentäviisi prosenttia on on varsin kannatettava mutta kysymys tulee tulee siinä millä keinoin se saavutetaan ministeri kulmuni eilen puhui useaan otteeseen kuudestakymmenestätuhannesta uudesta työpaikasta tänään aamulla ek oli laskenut että tarvittaisiin oikeammin seitsemänkymmentäkolmetuhatta uutta työpaikkaa uskon ihan vilpittömästi siihen että ministeri harakka tekee hartiavoimin töitä eri keinojen löytämiseksi jotta mahdollisimman paljon ihmisiä saadaan työllistettyä mutta en millään jaksaisi odottaa ensi syksyyn arvoisa pääministeri avatkaa nyt mitkä ovat ensisijaisesti niitä vaikuttavimpia työllistämistoimia

kohta annetaan ministereille mahdollisuus vastata

arvoisa puhemies mukava saada puheenvuoro ja päästä tähän debattiin mukaan tuntuu näin ensimmäisen kauden kansanedustajana että saattaa olla sisälukutaito jopa vähän parempikin kuin pitkään täällä istuneilla tai ainakin pystyy sisäistämään tämän ohjelman vähän paremmin mitä tulee vielä tämän ohjelman sisäistämiseen niin edustaja mäkelälle pieni muistutus siitä kun en millään ymmärtänyt että infra on jätetty jotenkin heitteille kuten ryhmäpuheenvuorossanne asia esitettiin kolmesataa miljoonaa euroa pysyviä lisäyksiä sinne

ja ensi vuonna kolmesataakuusikymmentäkaksi miljoonaa mitä tässä vielä haluan mainita on se että täällä ovat liikuttavasti kokoomus ja ehkä osittain jopa perussuomalaisetkin olleet huolissaan talouden kehityksestä ja työttömistä mutta tämä ei ole kovin valtavan uskottavaa siinä mielessä että kun mietitään edellistä kautta niin ette ainakaan työttömistä olleet kovin valtavasti huolissanne kun te leikkasitte nimenomaan heiltä sanon tässä että työntekijöillä ja työttömillä ei tule valtavasti ikävä kokoomusta eikä perussuomalaisia hallituksessa

arvoisa herra puhemies tämä työllisyystavoite on on todellakin tärkeä minä olen sitä mieltä että se yhdistää meitä mitä täältä talousarviokirjasta löytyy löytyykö sieltä toivoa otan sieltä muutaman suoran sitaatin tai lähes suoran sitaatin uhkana on velan määrän kasvu hallitsemattomaksi puskuri seuraavan taantuman seuraavan taantuman varalle on ohut talouden kasvu hidastuu yhteen prosenttiin vientinäkymät ovat heikentyneet julkisessa taloudessa on kestävyysvaje no tätä taustaa vasten tämä työllistämistavoite on todellakin oikea mutta kun siellä valtiovarainministeriön katsauksessa sanotaan että kaksituhattakaksikymmentäkaksi työllisyysaste on seitsemänkymmentäkolme pilkku neljä ja kaksituhattakaksikymmentäkolme se on seitsemänkymmentäkolme pilkku yksi eli se lähtee kääntymään huonompaan suuntaan niin nyt rehelliseltä porvarilta ministeri lintilältä kysyn mitä ne keinot ovat ministerikollega harakka sanoi että työperäinen maahanmuutto ja sitten tämä kuntakokeilu työllistämisessä ovatko nämä niitä keinoja löytyykö teiltä lisää uskon että teiltä rehellisenä porvarina tulee rehellisiä vastauksia
nyt kysytään ministeri lintilältä mutta pääministeri rinne

minä olen useampaan otteeseen tässä todennut että tämä hallitus valmistelee nämä toimenpiteet jotka liittyvät työllisyysasteen ja sillä tavalla että niitten vaikutusarviot ovat tehtyinä siinä tilanteessa kun niitä tullaan sitten esittelemään tänne eduskuntaan tämän hallituksen tavoitteena on niin kuin todettua kuusikymmentätuhatta lisätyöpaikkaa lisätyöllistä vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme tasossa mistä välivaiheena ensi elokuussa kolmekymmentätuhatta lisätyöpaikkaa sen lisäksi tuo perussuhdannekehitys jonka tuossa äsken kuvasitte talouskatsauksesta tarkoittaa noin kolmeakymmentätuhatta lisätyöpaikkaa nykytilanteeseen verrattuna olen todennut useampaan otteeseen että vastataan suhdanneluontoisin toimenpitein kuten esimerkiksi kesäkuussa lisäbudjetissa tehtiin kun kakkoslisäbudjetissa laitettiin kuusisataa miljoonaa euroa infrarakentamiseen tämä kuusikymmentätuhatta tulee edellyttämään päätöksiä joilla synnytetään niitä lisätyöpaikkoja ja ne tullaan tekemään

arvoisa puhemies etenkin kokoomuksen suunnalta nyt viimeiset kolme tuntia kestänyt mantra tästä budjetin vastuuttomuudesta on ollut kyllä hämmentävää kuunneltavaa me tuemme lapsiperheitä ja nuoria vahvistamme suomalaista osaamista panostamalla vahvasti koulutukseen kaikilla sen eri asteilla turvaamme viennin edellytyksiä ja tuemme yrittäjyyttä investoimme myös liikenneinfraan kaiken tämän lisäksi toisin kuin kokoomus me panostamme aktiiviseen ja vaikuttavaan työllisyyspolitiikkaan hallituksella on kohdan toimenpideohjelma työllisyyden parantamiseksi jo nyt kokoomuksellakin on lista mutta tavallisen suomalaisen työttömän näkökulmasta se on aivan kammottava nyt vaikuttaa siltä että kokoomusta harmittaa ennen kaikkea se että aktiivimalli puretaan että irtisanomissuojaa ei heikennetä ja että veronkevennykset eivät kohdennu varakkaille ihmisille en usko että juuri nyt on oikea aika kokoomuksen asettautua vastustamaan kaikkea en usko että suomella on siihen

arvoisa puhemies emme me vastusta mitään mitä tällä hetkellä hallitus kaavailee päinvastoin minä olisin kiittänyt työministeri harakkaa tästäkin listasta mutta me tiedämme että tämä lista ei ole tarpeeksi ja nyt pitää keksiä niitä keinoja jotka ovat paljon vakuuttavampia ja sitä kautta vaikuttavampia kysyisinkin nyt oikeastaan pääministeri rinteeltä ja valtiovarainministeri lintilältä oletteko te tutustuneet siihen kokoomuksen kuudentoista toimen listaan me tiedämme että ne eivät ole mitään helppoja yhteiskunnassa varmasti tulee niistä montakin erilaista porua jos niitä lähdetään tekemään mutta tämänkaltaisia toimia me tarvitsemme ja kysyisinkin teiltä mielipidettä mitä te olette näistä
vielä muutama debattipuheenvuoro ja sen jälkeen annetaan ministereille mahdollisuus vastata ja mennään puhujalistaan sen jälkeen
arvoisa puhemies hallitus jakaa siis olematonta hyvää se ei tule parantamaan taloudellista huoltosuhdetta tuottavuutta tai korjaamaan kestävyysvajetta se ei tule synnyttämään uusia yksityisiä työpaikkoja sen sijaan hallitus tulee kasvattamaan julkisen sektorin menoja verokiilaa ja velkaa tämä ei todellakaan kasvata luottamusta eikä rakenna tulevaa lapsille toimenpiteet työllisyysasteen nostamiseksi koostuvat lähinnä palkkatuesta sekä nykyisten kaltaisten henkilöstöresurssien kasvattamisesta ja ja näistä kokeiluista konkretiaa tarvitaan lisää lisäksi paisutetaan julkista sektoria ei paranna tilannetta näillä ei synnytetä yksityiselle puolelle laisinkaan uusia pysyviä työpaikkoja eikä rakenneta siis tulevaisuutta miten te aiotte saada aikaiseksi nämä välttämättömät yksityisen sektorin uudet pysyvät työpaikat ja pienentää verokiilaa
arvoisa herra puhemies olemme liki neljä tuntia käyneet tätä debattia ja opposition puolelta ollaan kuultu huolia ja arvostelua koko ajan toimenpiteitä kohtaan onneksi edustaja satonen joka on jo poistunut täältä salista kannatti näitä hallituksen toimenpiteitä se oli hyvä asia samoin myöskin kuultiin kokoomukselta ainakin väliaikaisesti selkeä linja hoitajamitoitukseen tosin se edustaja heinosen seuraavissa puheenvuoroissa hieman hämmentyi kaiken kaikkiaan työllisyys ja työllisyysasteen nosto on tärkein asiamme ja sen eteen tulee tehdä kaikkemme kaikkien meidän tässä salissa yhteisesti siihen kaikkien yhteistyötä keskusta on esittänyt seitsemän toimenpidettä jotka tulee ottaa myöskin tulevaisuudessa huomioon itse toivon että näin myöskin tehdään sitten edustaja mäkelä kritisoi myöskin hallituksen infrahankkeita satsausta perusväylänpitoon en ymmärrä sitä sillä saadaan hankkeita toimenpiteitä koko suomeen

värderade talman arvoisa puhemies kestävä ja vastuullinen talouspolitiikka ja työllisyyden pysyttäminen korkealla tasolla ovat tietenkin hyvinvointivaltion edellytyksiä se on ihan selvää kokoomus puhuu tässä lastemme ja lastenlastemme tulevaisuudesta että he joutuvat maksamaan hallituksen talouspolitiikasta minäkin kannan huolta meidän lapsista ja toivon että niitä on on tulevaisuudessa vieläkin enemmän mutta näen asian hieman toisin hallitus haluaa katkaista oravanpyörän jossa joudutaan korjaamaan kalliilla rahalla sellaisia ongelmia joita ei olisi syntynyt jos niihin olisi puututtu ennalta ehkäisevästi eli ei ole oikea aikaisesti hoidettu esimerkiksi lapsia joilla on oppimisongelmia nuoria joilla on mielenterveysongelmia jotka johtavat taas vaikeuksiin opiskella ja työllistyä työikäisiä jotka ovat palamassa palamassa ihan loppuun ja ikäihmisiä jotka eivät ole saaneet riittävästi tukea hoitamaan itseänsä nyt esitetään tähän muutoksia ja samalla säästetään tulevaisuuden menoja

arvoisa puhemies minua vähän ihmetyttävät nämä puheet lapsilta leikkaamisesta jos tämän hallituksen ohjelmaan kirjatut toimenpiteet esimerkiksi varhaiskasvatuksen tasa arvoisen saavutettavuuden

pienituloisimpien perusturvan korotukset sadan miljoonan panostukset luonnonsuojeluun ja satojen miljoonien eurojen panostukset ilmastonmuutoksen eli ilmastokriisin torjuntaan eivät ole

ja tulevaisuuteen niin sitten en ymmärrä mistään mitään

lapsilta leikkaamista

arvoisa puhemies täällä on ollut aika kiivasta keskustelua mutta haluaisin todeta yli hallitus oppositio rajan että edustaja vähämäki totesi jokin aika sitten että valtiontalous on tässä talousarvioehdotuksessa oikein mitoitettu ja vähän sen jälkeen edustaja satonen totesi että hänellä ei ole mitään huomauttamista huomauttamista niihin kohteisiin joihin nyt ollaan kohdentamassa menoja

jokainen voi nähdä että jokainen puolue on ollut vuorollaan mukana hallituksissa joiden aikana velka on kasvanut ja valitettavasti ei olla vieläkään saatu saatu velan kasvua pysäytettyä vaikka suunnitelmissa näin on toinen iso kysymys tietenkin on niin kuin täällä monta kertaa on todettu työllisyysaste elokuussa olimme jo pilkku viidessä mutta kausitasoitettuhan on pilkku viidennen sitäkin on täällä yhteisesti voimakkaasti tuettu joudun tässä vaiheessa keskeyttämään puheenvuoroni koska tämä oli lyhyt debattipuheenvuoro
me täällä keskeytämme koko debatin tässä vaiheessa annetaan ministereille kahden minuutin

puhemies tämä on ollut hyvin tärkeä keskustelu jossa on tullut tärkeitä näkökulmia ja havaintoja siitä missä meidän talous makaa ja millä tavalla sitä viedään tästä eteenpäin edustaja wallinheimo kysyitte äsken

luettu kyllä ne on luettu ja siellä on itse asiassa semmoisia joita kannattaa viedä eteenpäin kehittää ja hakea ratkaisuja tässä tilanteessa missä suomi on tällä hetkellä työllisyyden näkökulmasta joka on meidän kestävyysvajeen aivan keskeisiä siis lisääntyvä työllisyys tarvitaan sen tueksi kaikki mahdollinen ajattelu jolla voidaan viedä asioita eteenpäin sen takia myös ne asiat joita te te olette esittäneet otetaan vakavasti huomioon ja yritetään viedä yhdessä eteenpäin asioita semmoinen rajaus on minulla henkilökohtaisesti ja edustamallani puolueella tässä että ihmisten toimeentuloon negatiivisesti vaikuttavia asioita ei tulla käyttämään työllisyystilanteen korjaamiseksi tämä on haastavaa sen takia että ne välineet joilla valtiovarainministeriössä lasketaan näitä toimenpiteitä ovat aika usein kiinni siinä mitä tapahtuu sosiaaliturvalle ja suuntaan tai toiseen sosiaaliturva vaikuttaa työllisyysasteeseen niitten laskelmien mukaan joko parantaa tai heikentää sen takia meillä on nyt tärkeätä löytää myöskin laskentavälineitä joilla voidaan tunnistaa muitakin tekijöitä kuin pelkästään sosiaaliturvan taso suuntaan tai toiseen ja sen takia on äärimmäisen tärkeää että yhdessä nyt mietitään mitä toimenpiteitä viedään eteenpäin toivotan siihen työhön tästä eteenkinpäin mukaan opposition jolta myöskin tulee hyviä asioita mukaan keskusteluun

ensinnäkin kiitoksia keskustelusta valitettavasti itse en voi huomenna ja ylihuomenna olla paikalla olen luxemburgissa ecofinin ja euroryhmän kokouksessa jolloin voitte sitten käydä sektoriministereitten kanssa pääluokittain keskustelua nämä viimeiset itse asiassa pääministeri vastasi tuohon edustaja wallinheimon kysymykseen siellä on paljon hyviä asioita ja minun mielestäni on tuodaan erilaisia malleja ja niistä pitäisi niitä parhaita suodattaa sitten jatkoon on aina totta kai sitten poliittista valintaa mitä sieltä mitä sieltä otetaan mutta pidän erittäin hyvänä sitä että tulee esityksiä no sitten oli kysymys verokiilasta verokiila on tietysti siinä haasteellinen että siihen kuuluvat kaikki maksutkin eli sellaiset jotka eivät ole vain hallituksen tai eduskunnan päätösvallassa vaan vaan muuten mikä tietysti vaikeusastetta työttömyysturvan uudistamisesta työnhakuun paremmin kannustavaksi odotetaan tietysti esityksiä osapuolilta nyt sitten kevään kevään riiheen ja paikallisen sopimisen edistämiseen olisi kanssa tarkoitus saada esityksiä sinne kevään riiheen mutta edelleen korostan sitä että vaikka nyt tässä puhutaan paljon kevään riihestä ja seuraavasta elokuun riihestä niin kyllä näitä toimia laitetaan nyt koko ajan liikkeelle ja niitä tulee laittaa entistä enemmän meidän pitää panna painetta nyt siihen että meidän työ ja elinkeinokeskukset

arvoisa puhemies tässä talousarviossa suunta on muuttunut siinä että nyt perinteisen talousajattelun rinnalle on tullut myöskin hyvinvointitalous oli jo aikakin oivaltaa että liiallinen säästäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä lapsiperheiden palveluissa varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa tulee pidemmän päälle kalliiksi hyvinvointitalous on osa kestävää kehitystä sillä kestävään kehitykseen kuuluu taloudellinen ekologinen ja sosiaalinen kestävyys hyvinvointitalouteen kuuluvat hyvinvointi investoinnit ja vaihtoehtoiskustannusten laskeminen eli sen laskeminen mitä kustannuksia säästäminen väärissä kohdin aiheuttaa toisinpäin sanottuna kun sijoitamme hyvinvointi investointeihin säästöt näkyvät tulevaisuudessa nyt meidän tuleekin pystyä katsomaan budjettivuotta pidemmälle jotta voimme kestävästi ja oikeudenmukaisesti vahvistaa taloutta työllisyyttä ja osaamista sekä ihmisten toimeentuloa hallitus tulee palauttamaan subjektiivisen päivähoito oikeuden kaikkien lasten tulee olla oikeutettuja kokopäiväiseen laadukkaaseen varhaiskasvatukseen vanhempien tilanteesta tai työmarkkina asemasta riippumatta varhaiskasvatus yhdessä kodin kanssa tukee pienten lasten kasvua sosiaalisten taitojen kehitystä sekä antaa valmiuksia astua kohti koulumaailmaa ja opintietä meidän tulee tehdä ja elinikäisen oppimisen kunnianpalautus budjetissa hallitus kohdistaa lisärahoitusta yliopistoille neljäkymmentä miljoonaa ja ammattikorkeakouluille kaksikymmentä miljoonaa myös ammatilliseen koulutukseen opetukseen ja ohjaukseen lisätään kahdeksankymmentä miljoonaa tällä määrärahalla voidaan vahvistaa lähiopetusta palkkaamalla lisää opettajia ja tukihenkilöitä sekä kehittää opetusta pitkäjänteisemmin ja laadukkaammin viime kaudella tehdyt säästöt ammatilliseen koulutukseen saivat ammatillisen koulutuksen lähes kaaokseen suomen vahvuus on koulutettu työvoima ja osaavat työntekijät näihin edelleen panostamalla pärjäämme myös koventuvassa kansainvälisessä kilpailussa puhemies perusturvan ja eläkkeiden korotus on inhimillistä mutta se on myöskin järkevää ostovoiman kasvu hyödyntää yhteiskuntaa ja ja pienituloisten tulot menevätkin lähes kokonaan kansantalouden kiertokulkuun tuloeroja tasaava politiikka on paitsi oikeudenmukaista myös taloudellisesti ja työllisyyden kannalta järkevää valtiovarainministeriön laskelmien mukaan budjetin vaikutusten ansiosta jopa prosentilla suomalaisista ostovoima kohenee arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollon uudistustyö on käynnistynyt mutta nyt kunnissa ei saa jäädä odottamaan uudistusta vaan täytyy jatkaa toiminnan kehittämistä rakenneuudistus ei auta jos samalla ei toimintatapoja muuteta nyt on haussa sote sisältöjen kehittämiseen tarkoitetut rahat jotka on tarkoitettu nimenomaan toiminnan tähän liittyen on tärkeää kehittää näyttöön perustuvaa toimintaa sosiaali ja terveydenhuollossa lääketieteellisen näytön lisäksi on kehitettävä myös näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja näyttöön perustuvaa sosiaalityötä suurin osa sote henkilöstöstä on hoitajataustaisia henkilöitä ja siksi juuri näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen on niin tärkeää asia josta olen nyt pahoillani tässä talousarvioesityksessä ja johon vilpittömästi toivon vielä korjausta on hoitotyön tutkimussäätiölle kohdennettu rahoitus potilaiden hyvä hoito edellyttää laadukkaita palvelu ja hoitoketjuja jotka edellyttävät että myös hoitotyössä käytäntöjä kehitetään näyttöön perustuen meillä ei ole varaa meillä on aina tehty näin malliin tai meistä tuntuu että tämä on oikein malliin täytyy olla tutkittua tietoa toiminnan taustalle väestön vanhentuessa ja hoitotarpeen lisääntyessä on ensisijaisen tärkeää että varaamme tarvittavat resurssit myös hoitotyön tutkimukselle ja kehittämiselle tämä vahvistaisi niin terveydenhuollon vaikuttavuutta kuin potilasturvallisuutta sekä parantaisi myöskin työssä jaksamista nyt näyttää siltä että rahoitus jopa vähenee vaikka tarpeet ja odotukset toiminnalle kasvavat toivottavasti tämä on vain ajatusvirhe joka saadaan vielä tämän syksyn aikana korjattua

rouva puhemies vihervasemmistolainen taloudenpito on todella tuhlailevaa hallitus kasvattaa menoja kaksi pilkku yksi miljardia ja samalla alijäämä kasvaa kaksi miljardia luuleeko vasemmistohallitus että raha tulee seinästä menojen kasvattaminen selvästi talouskasvua enemmän ei onnistu kuin velkaantumalla valtion omaisuutta myymällä tai veronkorotuksilla ja vihervasemmistohallitushan tekee nämä kaikki voi hyvänen aika uutta velkaa otetaan kaksi miljardia jo ensi vuonna tämä on rinteen hallituksen arvovalinta arvovalinta on näin ollen elää tulevien sukupolvien piikkiin ihmettelen myös sitä miten pääministeri rinne on esittänyt että nämä menot ovat sidottuja työllisyystavoitteen toteutumiseen tuon seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteen toteutumiseen mutta samalla kuitenkin nämä menot tehdään ennen kuin on tietoakaan työllisyyden paranemisesta tämä saa pohtimaan oliko menojen sitominen työllisyystavoitteeseen pelkkä bluffi miten kertaluonteisia menoeriä olisikaan mahdollista leikata sen jälkeen kun ne on jo käytetty tätä menoa rinteen hallituskauden päätyttyä on valtion omaisuutta myyty otettu lisää velkaa ja seuraava hallitus joutuu painimaan paisuneiden menojen kanssa entistä velkaisempana perussuomalaiset eivät voi ymmärtää että kiintiöpakolaisten määrää nostetaan nyt vähintään sadalla vuosittain emme ole vielä saaneet vastausta siihen mistä nämä uudet kiintiöpakolaiset haetaan mistä maasta meidän virkamiehemme heidät tänne suomen hyvinvoinnin piiriin lennättävät nettokustannukset ovat suomelle jopa miljoonaluokkaa yhtä tulijaa kohden turvapaikanhakijoiden lisäksi hallitus tahtoo siis lennättää tänne sata kiintiöpakolaista lisää joka vuosi otamme yhteensä siis kahdeksansataaviisikymmentä kiintiöpakolaista joiden nettokustannus on satoja miljoonia lähentelee miljardia hallitus heikentää tällä talousarviolla myös kotitalouksien ostovoimaa ja yritysten kilpailukykyä korottamalla polttoaineveroa kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla rahat hallitus näyttää käyttävän näihin uusiin pakolaisiin ja toisen puoliskon se lähettää afrikkaan tässä talousarviossa on myös hyvää perussuomalaiset kannatamme huolenpitoa työttömistä ja pienituloisista eläkeläisistä takuueläkkeen ja kansaneläkkeen saajista ja olemmekin näiden lisäpanostuksien takana on valitettavaa valitettavaa että samalla hallitus on kuitenkin unohtanut työeläkeläiset sellaiset yli tuhatkaksisataa euroa tienaavat työeläkeläiset jotka eivät kuulu näiden korotusten piiriin nämä työeläkeläiset ovat kuitenkin omalla työllään eläkkeensä ansainneet hallituksen olisi tullut tehdä arvovalinnat ja tasapainottaa talous heti samoin ensimmäiset työllisyystoimet olisi tullut tehdä heti miksei hallitus auta suomalaisia pienyrityksiä nousuun miksei hallitus auta suomalaista teollisuutta nousuun perussuomalaisille suomalainen työ ja yrittäjyys tulee ensin perussuomalaiset tulevat esittämään oman vaihtoehtobudjettinsa joka ottaa rahat maahanmuutosta ja kehitysavusta ja antaa ne suomalaiselle työssä käyvälle keskiluokalle

arvoisa puhemies huoli isänmaan tulevaisuudesta on suuri jos pääministeri rinteen hallitusohjelma on kuin kauniiden tavoitteiden satukirja ensi vuoden budjettikirja on raju pudotus karuun todellisuuteen hallituksen esitys valtion ensi vuoden talousarvioksi on kaksi miljardia euroa alijäämäinen siis kaksituhatta miljoonaa euroa suoraa velkaa lisää viime vaalikaudella velkaantuminen taittui nyt hallituksen suunta on toinen velka kasvaa hallitus on jäämässä kauas tavoitteestaan julkisen talouden tasapainosta valtion ja kuntien alijäämä kasvaa viiteen miljardiin euroon vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme tämä on vastoin suomalaisten tahtoa tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan lähes kuusikymmentä prosenttia suomalaisista on sitä mieltä että joko velanotto pitää lopettaa kokonaan tai velanottoa pitää vähentää ja kääntää velanotto kokonaan laskuun

nyt hallitus ottaa uhkaa jäädä lastemme kannettavaksi hallitus siis leikkaa tulevilta sukupolvilta onko tämä teidän käsitys sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta me muistamme sen kun pääministeri rinne eduskunnan edessä lupasi että pysyviä menoja ei lisätä ilman että on tietoa pysyvistä tuloista niitä tuloja odotellessa sillä uskottavat toimet hallituksen itselleen asettaman seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen saavuttamiseksi ovat haave vain teidän omat virkamiehennekin ovat arvioineet työllisyysasteen olevan kautenne lopussa vain seitsemänkymmentäkolme prosenttia teidän omat virkamiehennekään eivät usko suunnitelmiinne nyt hallitus käyttää siis rahoja joita ei ole niitä ei ole vielä tienattu hyvät käyttökohteet eivät pyhitä edesvastuutonta taloudenpitoa esimerkiksi koulutukseen on ehdottomasti syytä panostaa mutta kyse on siitä miten nämä hyvät asiat

myöhäistä niitä odotellessa tuemme teitä tässä työssä arvoisa puhemies meidän pitää rakentaa ahkerien suomea jossa entistä useampi elättää itsensä ja perheensä omalla työllä ja yrittämisellä vain siten palvelut saadaan rahoitettua tulevaisuudessakin kestävästi työn tulee olla aina kannattavaa ahkeruudesta pitäisi palkita eikä rangaista silti hallitus järjettömällä tavalla heikentää omaa työllisyystavoitettaan veropäätöksillään hallitus kehtaa mainostaa että verotus kevenee mutta työn verotushan todellisuudessa kiristyy kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla tämän hallituksen valintojen vuoksi ensi vuonna samasta palkasta jää keskituloiselle vähemmän käteen veronmaksajien mukaan kahden työssä käyvän perheessä kolmesataakaksikymmentä euroa vähemmän tämä hallitus asetti kaiken muun työtä tekevien suomalaisten edelle edellinen hallitus kompensoi sivukulujen nousun ja kevensi verotusta vielä päälle sosiaalidemokraattien johdolla tämä hallitus petti palkansaajat on järjetöntä että hallitus pitää kiinni kotitalousvähennyksen leikkaamisesta monelle seniorille ja lapsiperheelle kotitalousvähennys on tärkeä keino saada arjen apua sen leikkaaminen heikentää työllisyyttä ja kurjistaa pienyrittäjien erityisesti naisyrittäjien tilannetta ainoa asia jota tällaisella kateuspolitiikalla vahvistetaan on harmaa talous ja sitten tämä keskustan ja vihreiden pienin yhteinen nimittäjä historiallinen kaikkien aikojen suurin kertakorotus

lähes neljäsataa miljoonaa euroa kokonaisuudessaan tällä kurmootetaan ahkeria autoilijoita ja tämäkin lasku tulee työnteosta pienituloisiin se osuu rankimmin hyvä hallitus teillä olisi ollut aidosti vaikuttaviakin ilmastotoimia käytettävänä mutta te valitsitte juuri sen joka iskee rankimmin työtä tekeviin ja yrittäviin suomalaisiin ja joka on ilmaston kannalta yhtä tyhjän kanssa asiantuntijatkaan eivät usko teidän ilmastopuheeseen päästöt vähenevät vain sen verran kuin työnteko vähenee

arvoisa rouva puhemies hyvinvointiyhteiskuntaamme haastavat paitsi maailmantalouden sumuiset näkymät ja entisestään kiristyvän kauppasodan uhka myös kotoperäiset ongelmat kuten rajusti laskeva syntyvyys ja siitä seuraavat väestökehityksen haasteet tuoreet tilastot ja ennusteet osoittavat että vauvoja syntyy suomessa nyt ennätyksellisen vähän samaten ne kertovat että joka seitsemäs lapsi elää niukkuudessa samaan aikaan yhä useampi yritys eri puolilla maata kärsii osaavan työvoiman puutteesta vieläpä samalla kun liian moni työtön on edelleen vailla työtä työ ja sen tekijät eivät siis kaivatulla tavalla kohtaa kasvaneista rekrytointivaikeuksista on tullut merkittävä kasvun pullonkaula esimerkiksi kotiseudullani satakunnassa tekemistä olisi mutta tekijöitä ei tahdo joka hallituksen kannattaa ottaa vakavasti kiitänkin hallitusta siitä että se on tunnistanut nämä ongelmat ja esittää nyt parannuksia niin lapsiperheiden etuuksiin ja palveluihin kuin työllistymisen tukemiseen lapsiperheiden etuuskorotukset on nyt kohdistettu sinne missä tarve on kaikkein huutavin tämä on oikea askel suuntaan jolla on syytä jatkaa heti kun näkymä sen sallii lapsiperheköyhyyden poistaminen yhdessä laadukkaiden lasten ja perheiden palveluiden kanssa luovat perustan yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnille ja siten koko suomen menestykselle tosin äsken käydyn keskustelun perusteella kaikki puolueet eivät ole tästä samaa mieltä esimerkiksi perussuomalaisten mielestä tämä on tuhlailua ja turhaa kuten edustaja tavion suusta äsken kuultiin keskusta on erimieltä politiikka on arvoisa puhemies koko suomen elinvoiman kannalta on tärkeää että liikenneyhteydet ovat kunnossa ja koulutusmahdollisuuksia löytyy eri puolilta maata tuen vahvasti hallituksen esitystä satsata merkittävästi aiempaa enemmän perusväylänpitoon ja turvata myös yksityisteiden kunnossapidon rahoitus kotimaakuntani satakunta on kokoaan huomattavasti suurempi teollisuus ja vientimaakunta johon kannattaa satsata se kyllä maksaa itsensä takaisin koko suomelle onkin hienoa että hallitus ymmärtää ja esittää pori mäntyluoto tahkoluoto rataosuuden perusparannusta sekä tasoristeysten poistoa pori tampere rataväliltä nämä ovat tärkeitä investointeja paitsi elinkeinoelämän kasvun ja kehityksen myös laajemmin liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden paranemisen kannalta arvoisa puhemies vahvan tuen ansaitsevat myös panostukset koulutukseen ja osaamiseen kaikille asteille aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen laadukas perusopetus ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet eri puolilla maata tarjoavat lapsille ja nuorille yhtäläiset mahdollisuudet opiskella ja ponnistaa elämässään eteenpäin haluamallaan polulla ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen koulutuspaikkoja kohdennettaessa jatkossa tärkeää arvioida myös sitä missä yritykset investoivat ja missä työpaikkoja syntyy ei siis pidä tuijottaa pelkkiä väestökehitysennusteita vaan myös sitä missä yritykset kipeästi kaipaavat osaavaa työvoimaa ja valmistuville opiskelijoille on hyvät näkymät työllistyä

karsia yrittäjän ja yritysten pitää voida keskittyä oman liiketoimintansa pyörittämiseen ja kehittämiseen ei ylimitoitetun byrokratian kanssa painimiseen on selvää että työllisyyden edistäminen edellyttää vielä paljon lisätoimia on käännettävä kaikki kivet jotta työ ja sen tekijät saadaan kohtaamaan entistä paremmin paikallista sopimista on edistettävä ja työttömyysjaksoja lyhennettävä näiden toimien etsiminen on on nyt työn alla ja työryhmien työltä on syytä odottaa paljon viimekätisen vastuun on tietysti oltava hallituksella sillä yhtäkään työtä vailla olevaa ei saa jättää oman onnensa nojaa pidetään kaikki mukana

puhujalistaa nyt

arvoisa rouva puhemies ehkä viisi vuotta on pitkä aika olla poissa tästä salista mutta hiukan hämmennyin seuratessani tätä ensimmäistä debattia ja

välitän nyt nämä omat terveiseni tässä

välikommentit ovat mielestäni ihan ok mutta se välimölinä mikä valtasi tämän salin kun keskustelu alkoi ei ole mielestäni fiksua jos vertaan sitä euroopan parlamenttiin jossa seitsemänsataaviisikymmentäyksi parlamentaarikkoa kykenee kuuntelemaan toisten puheenvuoroja niin toivoisin että meillä täällä pystyttäisiin myös

siksi että kun on alentunut kuulo toisessa korvassa niin oli aivan mahdotonta seurata sitä keskustelua ja ei se taida kyllä meille kunniaksi myöskään televisioruudun välityksellä olla mitä tästä salista tänä päivänä ulos tuli olen jo aikaisemmin sanonut että me olemme pieni maa pienellä väestöllä varsin suuressa maailmassa ja itse asiassa yhteistyökyky ja halu toimia yhdessä on aina ollut meidän ainoa vahvuus kun me olemme nyt todella suurten väitän ihan megalomaanisten systeemisten muutosten äärellä niin sitä yhteistyötä ja kykyä tehdä asioita joukkueena tarvitaan enemmän kuin koskaan esimerkiksi liikenteen käyttövoimat muuttuvat maailmalla kovaa vauhtia ja se muutos tulee myöskin meille ehkä hieman pidemmällä viiveellä kuin muualle kun meillä ei laajamittaista omaa autoteollisuutta ole mutta muutos tulee väistämättä koko liikenteen veropohja kaipaa remonttia niin kaasu sähkö kuin synteettiset uudet polttoaineet haastavat myös meidän veropohjan tänä päivänä me voimme huudella täällä ihan kaikessa rauhassa toisillemme dieselin ja bensan veron korottamisesta aivan loputtomiin kun todellisuus on se että me tarvitsemme pikaisesti työstettävän vero ja maksuremontin koko liikennejärjestelmään myös kuljetusalan toimijoiden tueksi jotta suomi pitkien kuljetusmatkojen maana selviää kansainvälisessä kilpailussa ja pystyy myöskin vastaamaan liikenteen eurooppalaisiin päästövähennysvelvoitteisiin

että ministeri lintilä oman esikuntansa kanssa liikennejoukkueen kanssa yhteistyössä pistää tämän kuvion eteenpäin vauhdilla eikä jäädä odottelemaan seuraavaa kymmentä vuotta koska siirtymäajat ovat joka tapauksessa näissä muutoksissa pitkiä on kyettävä huomioimaan kaikki liikennemuodot koko kokonaisuus kaikki maksut ja verot

sen lisäksi tämä keskustelu hoitajamitoituksesta vanhuspalveluista ja sote uudistuksesta tuntuu välillä hiukan absurdilta kun me elämme tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa että kohta meidän pitäisi nykymallilla kouluttaa meidän kaikista nuorista hoitajia ja sehän ei voi olla toimiva ratkaisu jos me mietimme tulevia vuosikymmeniä eteenpäin niin eivät kaikki meidän nuoret voi olla hoitajia muitakin työntekijäryhmiä ja toimijoita tarvitaan sen takia haastan meidät kaikki miettimään mitä meidän nykysysteemissä nykyresursseilla on jo pielessä kun meillä on enemmän rahaa meillä on enemmän tiloja ja meillä on enemmän henkilökuntaa kuin koskaan eivät meidän potilasmäärät niin valtavasti ole nousseet hoitotavat ovat totta kai parantuneet ja kehittyneet koko ajan ja sairauksia tunnistetaan ja hoitoja viedään eteenpäin mutta meillä on myöskin jonotusta enemmän kuin koskaan ja meillä on myöskin tilojen tyhjäkäyntiä tyhjäkäyntiä enemmän kuin koskaan me puhumme työaikapelisäännöistä aika vähän ehkä just sen takia että se on kolmikantakysymys mutta mielestäni sote puolella pitäisi uskaltaa puhua myöskin työaikasuunnittelusta ja siitä miten me mahdollistamme perheille enemmän aikaa yhdessä mutta myöskin teemme työaikasuunnittelua niin että tehdään pidempiä vuoroja jos se onnistuu poliisilla ja pelastustoimessa jos se onnistuu teollisuudessa niin miksi se ei onnistuisi myöskin terveydenhuollossa eli olemassa olevien resurssien fiksu käyttö kaikessa ei pelkästään vain siinä miten tämä meidän globaali maailma kehittyy ja miten meidän maapallon maapallon kaikki resurssit riittävät ettemme me aina halua lisää lisää ja lisää kaikessa rajansa on jokaisella resurssilla olipa kyse sitten maapallosta tai sosiaali ja terveydenhuollon rahasta kiitos

arvoisa rouva puhemies tästä suuresta budjettikokonaisuudesta tartun tässä puheenvuorossa vain kahteen asiaan vanhuspalveluihin ja sitten tähän lapsiperheiden tilanteeseen tuossa debattitilanteessa kuulimme valtiovarainministeri lintilältä toteamuksen että mikäli tähän sitovaan hoitajamitoitukseen mennään hän nimenomaan sanoi näin mikäli siihen mennään siitä täytyy tehdä erillinen rahoituspäätös ja todellakin tässä budjettikirjassa tulevan vuoden budjetissa ei tällaista rahoitusta ole tarvitaan siis sekä rahoitus että myös lisää hoitajia tämän suhteen olemme kyllä aika vaikeassa tilanteessa nimittäin tällä hetkellä hoitajille annetaan hyvin ristiriitaista viestiä meillä monet kunnat ja kuntayhtymät ovat tällä hetkellä todella suurissa vaikeuksissa esimerkiksi omassa vaalipiirissäni päijät hämeen

talousvaikeuksissaan irtisanoo kymmeniä työntekijöitä ja jakaa lomautuksia tämäkö on nyt se viesti joka menee hoitajille että heitä ei tarvita ja kuitenkin heitä heitä kipeästi samaan aikaan tarvittaisiin meillä ei ole varaa näitä hoitajia päästää päästää nyt lähtemään muihin töihin heidän lisäkseen tarvitaan vielä paljon paljon lisää että me saavutamme sen hyvän vanhustenhoidon ja tietenkin myös hyvän muun terveydenhuollon tason se täytyy myös muistaa että ei puhuta pelkästään tästä ympärivuorokautisesta vanhustenhoidosta joka on ollut suurissa ongelmissa vaan myös vanhusten kotihoidosta ja sitten tietysti myös muusta terveydenhuollosta jossa sielläkin tarvitaan hoitajia

sitten tämä toinen kysymys syntyvyydestä se on nyt todellakin laskenut jo yhdeksättä vuotta peräkkäin aina puolen vuoden välein meitä on herätelty että nyt tulee jälleen uudet katastrofitilastot

tämä aivan uusin tilasto kertoo että meille on tänä vuonna syntymässä neljätuhatta vauvaa vähemmän kuin mitä vielä edellisessä edellisessä arviossa arvioitiin meille syntyy nyt niin vähän vauvoja kuin luultiin syntyvän vasta vuonna

eli on todellakin tapahtunut romahdus ja siihen meidän kaikkien on herättävä tämä syntyvyyshaaste lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentaminen eivät ne valitettavasti tuossa hallituksen budjettiesityksessä juurikaan näy on todellakin hyvä että neljännestä ja viidennestä lapsesta maksetaan jatkossa sitten kymmenen euroa enemmän lapsilisää on myös hyvä että yksinhuoltajien lapsilisää korotetaan mutta nämä korotukset ovat hyvin pieni osa koko tuosta

on niin vähän että koko korotus merkitsee vain kuusi miljoonaa euroa vuodessa kun koko tuo lapsilisäpotti on meillä yksi pilkku neljä miljardia euroa

eli

lapsista ja ja valtaosa perheistä jää siis ilman ilman mitään korotuksia suuri ongelma tällä hetkellä tässä syntyvyydessä on nimenomaan se että niitä ensimmäisiä lapsia ei synny meillä yhä useammat jäävät kokonaan lapsettomiksi kun suomalainen ihminen täyttää kolmekymmentä vuotta niin tällä hetkellä naisista kaksi kolmasosaa ja miehistä peräti neljä viidesosaa on lapsettomia ja me tiedämme että paras hedelmällisyysikä on kahdenkymmenen ja kahdenkymmenenviiden vuoden välillä siis biologisesti kolmenkymmenenviiden ikävuoden jälkeen tämä hedelmällisyys todella jo lähtee rankasti rankasti laskuun

suomalaisten vastauksissa nousee esiin myös työelämä haluttaisiin enemmän joustoja haluttaisiin enemmän aikaa perheelle haluttaisiin enemmän osa aikatyötä sen takia olen huolestunut myös näistä hallituksen perhevapaasuunnitelmista ainakin monien puolueiden perhevapaasuunnitelmista koska tuomalla kiintiöitä niissä jäykistettäisiin entisestään perheiden mahdollisuuksia valinnanvapauteen kyllä perheiden itsensä pitäisi saada päättää ketkä hoitavat lapsia tämä oli myös

viime syksynä väestöliiton perhebarometrissä suomalaisten selkeä vastaus kysymykseen halutaanko kiintiöitä perhevapaisiin eivät suomalaiset halua he haluavat itse päättää kumpi hoitaa hoitaa lapsia miksi me emme luottaisi perheisiin tässä yhteydessä haluan kyllä sen sanoa että mielestäni on tärkeää myös rohkeasti ottaa esiin se että meillä lähes kymmenentuhatta lasta abortoidaan ennen syntymäänsä meillä on merkittävä vaje syntynyt yli kuusisataatuhatta on aborttilain säätämisen jälkeen tullut

arvoisa puhemies hallituksen esittämä budjetti tuo kauan kaivattua toivoa ja inhimillisyyttä talouspolitiikkaan pitkään hallinneet toisenlaiset voimat leikkausten sijaan nyt pidetään huolta suomalaisista ja hyvinvointiyhteiskunnastamme kasvua ei voi syntyä jos kasvun edellytyksiä koulutusta ja ihmisten hyvinvoinnin tarpeita ei huomioida tarvitsemme kriittisimmät investoinnit esimerkiksi osaamiseen ja infraan juuri nyt jotta voimme vahvistaa pidemmän aikavälin kestävyyttä hallituksen vastasyklisellä talouspolitiikalla pyritään juuri tähän panostukset infraan näkyvät budjetissa talousarvio tuo lisää kauan kaivattuihin liikennehankkeisiin nyt panostetaan muun muassa liikenneverkon parantamiseen korjausvelan hallintaan sekä julkiseen henkilöliikenteeseen näillä parannamme koko maan kilpailukykyä ja ihmisten työssäkäynnin edellytyksiä esimerkiksi tampere pori yhteysväliä nopeutetaan osoittamalla neljäkymmentä miljoonaa euroa perusväylänpidon rahoitusta rahoitusta tasoristeysten poistoon kyseisen yhteysvälin heikko kunto on haitannut jo teollisuuden toimintaa joten lisäys on erittäin tervetullut tavaraliikenteen raideyhteydet satakunnan ja pirkanmaan välillä parantavat myöskin elinkeinoelämän kuljetuksia lisäksi pori mäntyluoto tahkoluotoon varataan kaksikymmentä miljoonaa kiitos näistä toiseksi on myös iloittava siitä että tämä hallitus panostaa suomalaiseen työhön ja esittää puolustusvoimien laivue kaksituhattakaksikymmentä alusten tilaamista suomesta rauman telakalta suomessa tehtäviä tuotteita tarvitaan ihan jo huoltovarmuudenkin ylläpitämiseksi tai kansallisen turvallisuuden säilymisen näkökulmasta kuten nyt puolustusvoimien laivojen osalta on nähtävissä näin suurella hankinnalla hankinnalla on parhaimmillaan pitkäksi pitkäksi aikaa piristävät vaikutukset paikalliselle laivateollisuudelle ja sen alihankintaketjulle tärkeää on että myös tästä syntyvät syntyvät työt ja verotulot saadaan pysymään suomessa arvoisa puhemies hyvinvointipolitiikkaan tehtävät panostukset tulevat säästämään yhteiskuntamme resursseja pidemmällä aikavälillä hallitus on panostamassa kuntien järjestämään sosiaali ja terveydenhuoltoon vajaan sadan miljoonan euron lisärahoituksella lisäys on tarkoitettu sosiaali ja terveyspalvelujen kehittämiseen jonka tavoitteena on parantaa peruspalveluiden saatavuutta saavutettavuutta vaikuttavuutta ja laatua juuri peruspalveluiden saatavuutta parantamalla voidaan tehdä merkittävät säästöt esimerkiksi erikoissairaanhoitoon ja sen tarpeeseen myöhemmin arvoisa puhemies kovaa talouspolitiikkaa ei ole säästää lapsien ja perheiden palveluista se on vain ja ainoastaan hölmöä politiikkaa kovaa talouspolitiikkaa on panostaa lapsiin varhaisen tuen avulla koska se säästää julkista taloutta tulevaisuudessa isoilta talousrasitteilta hyvinvoivat lapset ovat tulevaisuuden hyvinvoivia aikuisia juuri tällaiseen politiikkaan on tämä hallitus panostamassa budjetissa on lapset ja nuoret huomioitu laajasti lapsistrategian valmisteluun varataan määrärahoja subjektiivinen päivähoito oikeus palautetaan ja varhaiskasvatuksen ja peruskoulun laadun ja tasa arvon kehittämiseen lisätään rahaa lisäksi ammatilliseen koulutukseen ja opettajien palkkaukseen esitetään kahdeksankymmentä miljoonaa lisäystä käytännössä lisärahat tarkoittavat sitä että opiskelijat saavat lisää lähiopetusta ja yksilöllisempää ohjausta ohjausta josta on on ollut suorastaan huutava pula edellisen kauden leikkausten takia opiskelijat tarvitsevatkin harjoittelunsa harjoittelunsa tueksi ohjausta ja neuvontaa kaikissa ammateissa ei ole helppoa mennä ilman osaamista harjoittelemaan esimerkiksi yksinyrittäjänä toimivan parturi kampaajan on vaikea ottaa harjoitteluun opiskelijaa jolla ei ole alan perustaitoja valmiiksi opetettuna koulussa pitää olla aikaa opetella esimerkiksi hiusten leikkausta sillä asiakkaista kilpailevassa kampaamossa sitä ei ole työpaikalla oppimisen lisäämisen idea sinällään kuulostaa hyvältä mutta jos toteutus tarkoittaa usein jo ylityöllistettyjen ammattilaisten muuntautumista opettajiksi tilanne ei varmasti hyödytä opiskelijaa eikä yritystä lisäksi budjetissa on huomioitu toisen asteen maksuttomuudesta maksuttomuudesta johtuvia ja oppivelvollisuuden laajentumiseen siirtymisestä tulevia hankkeita ja niihin on varattu määrärahaa aivan lopuksi tämä budjetti on hyvin arvolatautunut budjetti ne arvot joita budjetin pohjana on käytetty on minun helppo allekirjoittaa budjetti ei ole puolueiden kompromissi vaan yhteinen näkemys näkemys tulevaisuusteoista

arvoisa rouva puhemies kun olen nyt lukenut hallituksen ja tänä aamuna vielä valtiovarainministeriön virkamiesten laittamia tiedotteita niin kyllä on sanottava että ollaan hälyttävässä tilanteessa kun valtiovarainministeriön keskeiset virkamiehet kirjoittavat hätähuutoja tiedotteisiin ja jopa huutomerkin kera eli jos yksi virke tämän päivän keskustelusta pitäisi sanoa teille arvoisat hallituspuolueiden kansanedustajat ja hallitukselle jos se olisi vielä täällä aitiossa niin sanoisin että hyvä hallitus palatkaa palatkaa takaisin säätytalolle sillä budjettiriihi jäi täysin kesken suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on uhattuna te poraatte isolla poralla suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusteita näin on jos te katsotte tilannetta valtiovarainministeriö on laskenut talousennustetta ja työllisyyskehitys on on jo pysähtynyt alkuvuodesta vastuunkannon sijaan rinteen hallitus siirsi vaikuttavat työllisyystoimet tulevaisuuteen ensi vuoteen vaikutusarviot koko budjettiriihestä salattiin miksi kysyttiin no ekonomistit ovat julkilausuneet että siksi että tynkäbudjettiriihen työllisyysvaikutukset valuivat pakkasen puolelle työllisyystavoite karkaa käsistä jo alkumetreillä no totta kai meille pienenä avoimena kansantaloutena maailmantalous tuo mustia pilviä sen me ymmärrämme myöskin entisenä pitkäaikaisena hallituspuolueena oppositiossa mutta jos ollaan rehellisiä ja katsotaan tätä tilannetta katsotaan tätä budjettikirjaa ja sen työllisyysvaikutuksia niin tosiasia on että suurin uhka hyvinvointiyhteiskunnallemme on rinteen hallituksen vastuuton politiikka tai ennen kaikkea se että jätetään tekemättä on todellakin täysin poikkeuksellista että vmn virkamiehet arvostelevat avoimesti ja kovin sanoin hallitusta todeten ja nämä ovat suoria lainauksia keinoja kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi on monia hallitus on jo päättänyt joistakin siis joistakin lisäksi hallitus on sitoutunut etsimään siis etsimään lisää toimia yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa niitä odotellessa näin siis kirjoitti vmn virkamies kukaan virkamiesten varoitustekstiä lukenut ei varmasti enää ihmettele kokoomuksen johdolla jätettyä välikysymystä ja epäluottamuslausetta hallitukselle kun vmn virkamiehet yhtyvät meidän näkemykseen ja antavat laiskanläksyä tai eivät laiskanläksyä vaan jättävät hallituksen luokalle niin silloin ainut johtopäätös voi olla se että palatkaa hallitus takaisin säätytalolle jos te ette kuuntele oppositiota niin kuunnelkaa talouden asiantuntijoita kysymys on koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisesta työllisyystoimet puuttuvat ja miksi kokoomus puhuu työllisyystoimista sen takia että sieltähän se suomalainen hyvinvointiyhteiskunta rahoitetaan kaikille suomalaisille tärkeät terveyspalvelut vanhusten palvelut koulutus koko suomalainen hyvinvointiyhteiskunta jos meillä ei ole työpaikkoja meillä ei ole mitään mutta korjaustoimia on tehtävä myös budjettiesityksen siellä on paljon hyviä lisäpanostuksia mutta se mikä meidän viestimme on ollut on se että tulopuoli puuttuu te teette panostukset rahalla jota teillä ei ole ja se raha otetaan meidän lasten ja tulevien sukupolvien taskusta ja mitä vielä päälle te myytte kansallisomaisuutta ja ja mihin se käytetään ne eivät ole todellisia tulevaisuusinvestointeja kun katsoo tuota budjettikirjaa on sitten opposition tai hallituspuolueen kansanedustaja niin kyllähän ne käytetään budjettikirjan tilkkeiksi eli ei ole ihme että suomalaiset ovat huolissaan ole ihme että valtiovarainministeriön virkamiehet kirjoittavat tiedotteisiinsa huutomerkkejä toisin oli edellisellä kaudella silloinhan maahan syntyi noin sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa tuhansissa perheissä koettiin ilonhetkiä kun äiti tai isä sai työpaikan

rahaa toivon että tähän vastataan

arvoisa puhemies tämän edellisen puheenvuoron johdosta on syytä palauttaa mieliin että edellisen hallituksen ensimmäinen toimi oli miljardin euron veronkevennys ja se tehtiin velkarahalla ei ollut sitä rahaa siellä budjetissa vaan se tehtiin puhtaasti velkarahalla nyt on toisenlainen linja siinä mielessä että nyt pannaan yksi pilkku neljä miljardia euroa erilaisiin elvyttäviin toimenpiteisiin pannaan pienituloisille lapsiperheille ja eläkeläisille laitetaan sivistykseen ja koulutuksen kaikille asteille ja panostetaan merkittävästi infraan yrittäjyyteen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen ja niin edelleen tämä ero tässä on kokoomuksen rakentama mielikuva siitä että edellisellä kaudella oli rahat olemassa ei pidä paikkansa kun viiden miljardin alijäämä tuli tämä on syytä pöytäkirjoihin oikaista sen sanon että kyllähän rinteen hallitus pääsee nyt helpommassa tilanteessa lähtemään liikkeelle koska kyllä edellinen hallitus teki vaikeita päätöksiä oli pakko tehdä kun silloin oltiin syöksykierteessä työttömyys lisääntyi voimakkaasti ja valtio tosiaan velkaantui velkaantui valtavalla tavalla nyt päästiin paremmin lähtemään saatiin hyvä hallitusohjelma viiden puolueen kesken

tämä hallitus on palauttanut aluepolitiikan lähtökohdan hyvin vahvalla tavalla ja minä pahoittelen jos perussuomalaiset loukkaantuivat minun minun vanhojen muistelusta tuossa äskettäin mutta se oli tosiasiaa että teidän puheenjohtajanne olisi tämän valtiollisen tasausjärjestelmän ollut lopettamassa ja sehän tosiaan olisi dramaattinen tilanne valtaosalle suomen kuntia meillä on muutama kymmenen kuntaa jotka voivat kannatella itseään omilla verotuloillaan ja se puheenjohtajanne sanonta siellä vaalikoneessa että että kuntien pitäisi tuottaa ne palvelut mitkä ne itse pystyvät rahoittamaan on muuten kova juttu se on kova juttu ja se vesittää kaiken sen mitä perussuomalaiset olette kentällä puhuneet minä sanoisin että se vaalitulos mikä oli oli kaikkien aikojen sumutus ei veikko vennamokaan pystynyt siihen mutta sitten asiaan lisäasiaan keskusta on esittänyt omia vaihtoehtoja me tiedämme että nykyiset toimet eivät riitä meillä on haasteena se että meillä on ensinnäkin yli satatuhatta työpaikkaa auki ja meidän pitäisi tämä kohtaanto ongelma ratkaista ministeri lintilä hyvin kuvasi niitä toimia joita tehdään ja se on ykkösasia sieltä on helpoimmin saatavissa uusia työpaikkoja aikaan ja se palvelee myös näitten yritysten etua koska ne pystyvät varmistamaan kasvun sen takia ne toimet mitä työministeriössäkin valmistellaan ovat tärkeitä meidän näkemyksemme mukaan tarvitaan sellainen seitsemän kohdan paketti ainakin valmistelun pohjaksi yhteiselle hyvälle hallitukselle ja siinä se peruslähtökohta on että ei saa romuttaa tätä kilpailukykyä joka aikaansaatiin sipilän johdolla toinen on sitten paikallinen sopiminen on aivan välttämätöntä että me lisäämme paikallista sopimista ainakin niin että lainsäädännölliset esteet joita paikallisessa sopimisessa on olemassa pyritään purkamaan ja mahdollistamaan sitä sopimista me tarvitsemme suomen mallin siihen että että paremman korotetun perustulon omaaville henkilöille tulee velvoite ottaa joko työ tai opiskelupaikka vastaan oman ammattitaustan tai tai asuinpaikan ulkopuolelta silloin liikkuvuus paranee tarvitaan osatyökykyisten räätälöity ohjelma meillä on suomessa naapurimaihin verrattuna osatyökykyisiä enemmän työelämän ulkopuolella me tarvitsemme eu ja eta alueen ulkopuolelta työvoiman saannin helpottamista kun me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa se on vain tosiasia jos halutaan talouden kasvua ylläpitää joka maakunnassa on paljon paljon avoimia työpaikkoja ja sen takia työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan

tässä kokonaisuudessa näillä ajatuksilla arvoisa puhemies

puhujalistaa läpi täällä on yhdeksänkymmentäkolme varattua

täällä on aina puolin ja toisin tullut näitä näitä pyyntöjä yhden puheenvuoron jälkeen mutta meidän on pakko tätä listaakin selvittää eteenpäin

arvoisa rouva puhemies nuorten maailmanlaajuisen ilmastoliikkeen ja ja tuhansien suomalaisten nuorten ilmastolakkolaisten ääni ei ole kaikunut kuuroille korville hallitus laittaa ensi vuonna satoja miljoonia euroja lisää ilmastonmuutoksen torjuntaan ja historialliset sata miljoonaa euroa lisää luonnonsuojeluun kiitos teille jokaiselle jotka olette laittaneet itsenne likoon ja vaatineet sitkeästi tekoja jotta suomessa on tulevaisuudessakin lumitalvia ja saimaannorppia myös yritysmaailman tahtotila on selkeä yritykset odottavat meiltä tiukempia pitkän aikavälin tavoitteita ja ennakoitavuutta sekä selkeyttä keinoihin joilla päästöjä vähennetään näin kiritämme markkinoita päästöjä vähentäville ratkaisuille suomen teollisuus elää viennistä ja tällä hetkellä ilmastoratkaisut yksi merkittävimmistä globaaleista kasvualoista tämä on suomalaisille yrityksille valtava mahdollisuus meillä on runsaasti osaamista muun muassa energia ja älyteknologioissa sekä energiatehokkuusratkaisuissa meidän vastuullamme täällä eduskunnassa on luoda toimintaympäristö joka ohjaa ja kannustaa niin yrityksiä kuin kansalaisiakin ilmastotekoihin siten että se on myös taloudellisesti kannattavaa arvoisa rouva puhemies ipcc raportit osoittavat että ilmaston lämpeneminen voidaan vielä rajoittaa yhteen pilkku viiteen asteeseen mutta se vaatii tehokkaita toimia viipymättä talousarviossa hiilineutraaliuteen liittyviä tavoitteita edistetään yhteensä kahdella miljardilla eurolla miljoonaa enemmän kuin tänä vuonna tämä on hyvä alku mutta ei riitä hallitus käynnistääkin ensi vuonna kestävän kehityksen verouudistuksen valmistelun meidän on myös jatkettava ympäristölle haitallisten tukien karsimista ja suunnattava tuet vauhdittamaan vähäpäästöisiä ratkaisuja kyse on noin kolmen pilkku kuuden miljardin euron potista arvoisa rouva puhemies liikenne aiheuttaa noin viidenneksen suomen ilmastopäästöistä siksi on tärkeää että hallitus panostaa raiteisiin ja joukkoliikenteeseen sen lisäksi olen iloinen että hallitus tukee kävelyä ja pyöräilyä ensi vuonna kahdellakymmenelläneljällä miljoonalla eurolla sillä saadaan liikkeelle monia tärkeitä pyöräliikenneinfran parantamishankkeita kun rahaa ohjataan investointiavustuksina kunnille laadukkaat ja houkuttelevat hyvin opastetut pyörätiet sekä turvalliset pyöräparkit lisäävät tutkitusti pyöräliikennettä arvoisa rouva puhemies ilmastokriisin ratkaisemisen lisäksi luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttäminen ihmiskunnan tulevaisuuden kohtalonkysymys luonnon monimuotoisuus köyhtyy ennennäkemättömällä vauhdilla myös meillä suomessa joka yhdeksäs eliölaji ja puolet luontotyypeistä ovat uhanalaisia tämä hallitus suojelee suomalaista luontoa ensi vuonna luonnonsuojelun määrärahat kasvavat sadalla miljoonalla eurolla se on voitto suomalaiselle luonnolle ja luonnonystäville lisärahalla suojelemme meille rakkaita metsiä ja soita parannamme vesistöjen tilaa kunnostamme lintuvesiä kosteikkoja ja perinneympäristöjä sekä elvytämme vaelluskalakantoja lisärahalla kunnostamme ja kehitämme myös suosittuja kansallispuistojamme niiden kävijämäärät ovat kolminkertaistuneet viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana viime vuonna puistoissa vieraili yli kolme miljoonaa kävijää ilman kunnollisia pitkospuita nuotiopaikkoja ja muita retkeilyrakenteita arvokkaat luontoalueet kuluvat käytössä kansallispuistoihin satsaaminen kannattaa taloudellisesti euron panostus tuo tutkimusten mukaan keskimäärin kymmenen euroa takaisin ja matkailualueilla summa on vieläkin suurempi arvoisa rouva puhemies ilmastonmuutoksen torjunta vaatii perustavanlaatuista muutosta tapaamme elää siksi muutos on toteutettava reilusti ja hyvässä yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa ilmastotoimia ei pidä maksattaa heillä joilla on muutenkin arjessaan vaikeaa siksi hallitus kompensoi esimerkiksi polttoaineen veronkorotuksia keventämällä pieni ja keskituloisten verotusta ja nostamalla perusturvaa meillä on käsissämme ratkaisun avaimet vaikka se työ ei tule olemaan helppoa suomella on kaikki edellytykset toimia ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä kääritään siis hihat otetaan tutkitusti parhaat ratkaisut käyttöön ja ryhdytään yhdessä rakentamaan hiilineutraalia suomea ja

arvoisa rouva puhemies

on sen jakamisessa oltava tarkkana tällöin on keskeistä että niukkaa jakovaraa kohdistetaan heille joilla rahasta on suurin puute näin hallitus tekee ensi vuoden budjetissaan hallituksen vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetti vastaa edes pieniltä osin pienituloisimpien hätään olemme korottamassa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea kahdellakymmenellä eurolla kuukaudessa se ei ole kellekään meistä täällä salissa suuri raha mutta ennestään olemattomilla tuloilla kituuttaville sillä on oikeasti merkitystä olemme myös työttömien osalta lupaustemme mukaisesti lakkauttamassa järjettömän ja minun oikeustajuuni huonosti istuvan aktiivimallileikkurin myös hyvät edustajakollegat aivan konkreettinen merkitys työttömien ihmisarvoisempaan elämään valtaisa eläkeläisköyhyys on eräs suomen häpeäpilkuista on kestämätöntä että vuosikymmeniä hyvinvointimme eteen työtä tehneitä pakotetaan leipäjonoihin ensi vuoden budjetti antaa hallitusohjelman lupausten mukaisesti myös pientä vaikkakin ehkä riittämätöntä parannusta heidän elämäänsä pienimpiä eläkkeitä korotetaan kolmekymmentäneljä

asiasta tekee se että juuri vuoden kaksituhattaviisitoista vaalien alla kokoomuksen puheenjohtaja edustaja orpo oikein kuvan kanssa lupasi ettei koulutuksesta enää leikata tämä hallitus on palauttamassa koulutuksen jälleen sille kuuluvaan arvoonsa olemme panostamassa satoja miljoonia kaikille koulutusasteille ja varhaiskasvatukseen jotta saamme turvattua lastemme tulevaisuuden ja hyvinvointivaltiomme rahoituksen pitkälle tulevaisuuteen oikeistohallituksen tekemien virheiden korjaaminen vie aikansa mutta suunta on jälleen oikea vasemmistoliitossa haluamme että jokaisella nuorella on mahdollisuus itsensä kouluttaa niin pitkälle kuin tahtoa ja rahkeita riittää riippumatta vanhempien tulotasosta arvoisa rouva puhemies laitan myös ilolla merkille hallituksen panostukset maakuntien elinvoimaisuuteen hallitus panostaa kolmesataakuusikymmentäkaksi miljoonaa ensi vuonna tie ja rautatieverkkoon tällä kurotaan umpeen valtaisaa korjausvelkaa ja parannetaan inframme turvallisuutta jatkossakin on tulossa kolmensadan miljoonan euron vuotuinen pysyvä lisäys aikaisempaan panostukseen nähden inframme kunnossapitoon tämä on erityisen tervetullutta maakunnille joiden elinvoima lepää sujuvissa ja turvallisissa liikenneyhteyksissä myös keskeisten ratahankkeiden suunnittelun käynnistäminen on maakunnille tervetullut kädenojennus olen myös erityisen huojentunut hallituksen nopeista toimista heikkenevän kuntatalouden osalta tänä vuonna kuntatalous sukeltaa pahemmin kuin ehkä koskaan hallitus onneksi korjaa edeltäjänsä virheitä antaa ensi vuonna kunnille panostuksia peruspalveluiden tuottamiseen ja korvaa menetettyjä valtionosuuksia ennätyssuurella summalla tämä otetaan ilolla vastaan kunnissa sillä kunnat ovat kuitenkin keskeinen toimija ihmisten peruspalveluiden tuottajana arvoisa rouva puhemies ensi vuoden budjetti ei ole ehkä täydellinen ja olisi toki sinne halunnut paljon lisääkin budjetti on kuitenkin oikeansuuntainen ja sitä on ilo olla puolustamassa kiitos

tämä hallitus nostaa oikeusvaltioperiaatteen tärkeyden etusijalle oikeusvaltioperiaate ei ole edes eussa aina itsestäänselvyys oikeusvaltioon kuuluu riippumaton tuomioistuin vahva nollatoleranssi naisiin ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan ja voimakas ei kaikkeen vihapuheeseen

toinen tärkeä asia on ymmärrys maaseudun ja saariston asioista koskaan aikaisemmin saaristoa ei ole otettu huomioon hallitusohjelmassa näin laajasti kuin nyt kaikki alueet näyttävät erilaisilta mutta kaikilla on myös omat vahvuutensa niitä meidän pitäisi kehittää jotta suomi voi hyvin myös maaseudun on voitava hyvin meidän on muistettava ettei kauramaito eikä lehmänmaito ole peräisin tehtaalta

kolmanneksi olen helpottunut siitä että tämä hallitus ottaa vastuunsa maan kaksikielisyydestä ruotsinkielisenä minulla on samat oikeudet kuin suomenkielisillä ei enempää eikä vähempää suomalaisena minulla on oikeus saada hoitoa omalla äidinkielelläni saada viranomaisilta apua ruotsiksi ja saada hyvä koulutus vaikka minulla on eri äidinkieli kuin enemmistöllä valitettavasti kaikki eivät ymmärrä tätä juuri sen takia olen erittäin tyytyväinen siihen että tämä hallitus on viestissään selkeä suomi on kaksikielinen maa tämän takia hallitus uudistaa kansalliskielistrategian joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli ilmapiiriä

arvoisa puhemies

jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastuksiin oman tanssiharrastukseni ansiosta olen saanut onnistumisen tunteita mutta myös oppinut tekemään töitä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä hyväksymään epäonnistumisia onnistumiset taas ovat kohottaneet itsetuntoani olen saanut paljon hyviä ystäviä ja tuntea kuuluvani yhteisöön olen oppinut ilmaisemaan itseäni sekä tuntemaan itseni paremmin nuorten harrastustoiminnan tukeminen on yksi tapa jolla pääsemme lähemmäs tasa arvoista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa veera on asian ytimessä islannin mallin kanssa nyt budjetissa esitetäänkin merkittäviä panostuksia harrastustoimintaan aamu ja iltapäivätoiminnan rahoitusta sekä koulupäivän yhteydessä tapahtuvan harrastamisen rahoitusta esitetään lisättävän neljällätoista ja puolella miljoonalla eurolla vuodesta kaksituhattakaksikymmentäyksi alkaen lisäksi maksuttomien harrastusmahdollisuuksien edistämiseen koulupäivän yhteydessä ehdotetaan viiden miljoonan euron rahoitusta vuodelle kaksituhattakaksikymmentä suomen islannin mallin luomiseksi arvoisa puhemies toinen asia jonka haluaisin nostaa budjetista esille on vesi tuo elämän eliksiiri jota me kaikki tarvitsemme erityisesti haluan puhua siitä mitä siellä veden alla tapahtuu suomeen on nimittäin sotien jälkeen rakennettu vesivoimalaitoksia se on on ollut ihan oikea ratkaisu siinä omassa ajassaan ja niin on energiaa on tarvittu teollisuuteen nykyisin saamme jo paljon tehokkaammin energiaa muista lähteistä ja siksi meidän on tuettava vahvasti pienten vesivoimaloiden purkamista jotka ovat aiheuttaneet luonnonmukaisille kalakannoille vakavia ongelmia uhanalaiset lohi ja taimenkannat on saatava jälleen kutemaan luonnollisesti meidän joissamme esimerkiksi hiitolanjoki on on osoitus siitä kuinka tässä voidaan onnistua toinen osoitus tästä on imatralla oleva kaupunkipuro jonka hinta oli alle kahdeksansataatuhatta euroa sen rakentamista tukivat eu valtio ja imatran kaupunki nyt on lähes sukupuuttoon kuolleen saimaanlohen kanta vihdoin saatu elvytettyä tämä laji sinnitteli pikkuruisessa ojassa keskellä asuinaluetta kahdeksankymmentä vuotta nyt saimaanlohella on edellytykset joilla elää vihdoin omassa ympäristössään ja kutea sorapohjaan hallituksen budjetissa on osoitettu sata miljoonaa euroa luonnonsuojeluun ja se on historiallinen teko todella toivon että tätä rahaa saadaan myös kalateille toivoisin myös että saisimme nämä suuryhtiöt jotka ovat padonneet joet aikanaan osallistumaan luonnonsuojeluun kompensoimalla kalateitä jotta pääsemme patojen ohi lähiruokakin voisi uida pöytään arvoisa puhemies kolmas asia on työllisyys siihen on helppo johdattaa näiden kahden edellä mainitun teeman kautta suomeen tarvitaan uusia työpaikkoja matkailu ja palvelualat kasvavat koko ajan mutta myös luontomatkailun rooli on merkittävä työntekijöitä tarvitaan leikkaamaan hoivaamaan auttamaan palvelemaan hitsaamaan ja valvomaan mutta myös tässä ajattelussa meidän on otettava valtava loikka kun teollinen vallankumous luvun alussa tapahtui kasvoi myös työn tuottavuus vauhdilla nyt puhutaan käytännössä samankaltaisesta vallankumouksesta ja työn murroksesta mutta samalla tuottavuus ei kuitenkaan näytä kasvavan meillä on leikattu ja säästetty vuosikausia ilman että missään olisi näkynyt että nämä säästötoimet olisivat lisänneet tuottavuutta merkittävästi nyt on se hetki kun työ odottaa murrostaan ja nyt on myös keksittävä miten työ saadaan tuottamaan ja on tärkeää että saadaan kaikki mukaan siksi on hyvä että myös osatyökykyisten työkykyohjelmaan kohdennetaan kymmenen miljoonaa euroa tasa arvo ja samapalkkaisuusohjelmaan ehdotetaan puolta miljoonaa tulevaisuusinvestoinneista kohdennetaan yritysvetoiseen tutkimus kehittämis ja innovaatiotoimintaan sekä kiertotalouden ja toimialojen kasvun tukemiseen miljoonaa euroa ensi vuodelle lisäksi alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen ehdotetaan kahtakymmentä miljoonaa euroa työllisyysasteen nosto seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja työllisten määrän vahvistuminen vähintään kuudellakymmenellätuhannella vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme loppuun mennessä ovat kunnianhimoisia tavoitteita mutta sellaista politiikan on oltavakin tässä tilanteessa kunnianhimoista ja pitkänäköistä

arvoisa rouva puhemies muistuu mieleeni vuosi tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi kun holkerin hallitus päätti työnsä ja ahon hallitus otti isänmaan hoitoonsa tuolloin maa oli katastrofissa työttömyys velkaantuminen ja kaikki mittarit osoittivat hyvin punaista holkerin liikasen hallitus oli ajanut hallittua rakennemuutosta joka johti katastrofiin rahamarkkinat vapautettiin ja niin edelleen tuolloin vastuu siirtyi ja jouduttiin siihen tilanteeseen että oli pakko pelastaa isänmaa se tehtiin vuonna kaksituhattaviisitoista oli samanlainen tilanne kataisen ja stubbin hallitukset sinipunahallitukset olivat ajaneet valtakunnan globaaleista syistäkin johtuen siihen tilanteeseen että suomi oli aivan sillä hilkulla ettei se kaatunut euroopan unionin ja kansainvälisen valuuttarahaston holhoukseen siinä tilanteessa oltiin neljä vuotta sitten silloin oli pakko puuttua asioihin voimakkaasti ja hallitus puuttui se teki toki virheitäkin mutta sillä politiikalla jota vasemmisto oli harjoittanut edellisellä kaudella olisi jouduttu aivan varmasti tuhon tielle lopullisesti nyt tilanne on siis paljon parempi koska viime kaudella kuitenkin talous kääntyi ja elettiin hyvää kasvun aikaa ja saatiin valtiontalous ei ylijäämäiseksi mutta tasapainoon tästä tilanteesta nyt on lähtenyt rinteen hallitus asioita hoitamaan ja taas on se suuri vaara että ajaudumme edessä olevalla kaudella tämän budjettiesityksen ja näiden suunnitelmien ja hallitusohjelman pohjalta hyvin vaaralliseen tilanteeseen samantapaiseen kuin missä oltiin yhdeksänkymmentä luvun vaihteessa ja neljä vuotta sitten menot toteutuvat aivan varmasti mutta tulot eivät toteudu tulot ovat tältä hallitukselta täysin ilmassa ne eurot joilla pidetään palveluja pystyssä ja tarjotaan rahoitus niihin tarpeisiin joita on nämä kohteet joihin hallitus esittää lisäpanostuksia sosiaali ja terveyspuolella ja koulutuksessa ovat todella tärkeitä ja järkeviä mutta menoja ei pitäisi kuitenkaan lyödä lukkoon ennen kuin on varmuus tuloista joilla se rahoitetaan toki velanotolla voidaan rahoittaa tuossa neljän vuoden suunnitelmassa on näkyvissä sivulla kuusitoista taulukko mistä näkyy vuodesta kaksituhattakaksitoista lähtien sitä tietä ei voida jatkaa loputtomiin jos mennään sille tielle mille hallitus on nyt viemässä olemme varmasti suurissa vaikeuksissa hyvin pian siksi nyt tarvitaan todella malttia ja todella vahvaa priorisointia näissä menoissa joita joita uutena otetaan käyttöön käyttöön tällä kaudella suunnitelman mukaisesti se tapahtuu nyt velanotolla sitten tulevat eteen verojenkorotukset ehkä jo vuoden kuluttua sen jälkeen tulevat eteen leikkaukset työllisyys ei näillä hallituksen toimenpiteillä parane hallitus työnsi seitsemälle eri työryhmälle keskeisten työllisyystoimenpiteiden etsimisen ek tyrmää siellä kaikki työntekijäpuolen esitykset ja työntekijäjärjestöt tyrmäävät ekn esitykset ja näin ollen sieltä ei ole odotettavissa mitään todellista ehkä jotakin mikä pantaisiin veronmaksajien vastuulle

arvoisa puhemies

tässä esityksessä kohtuutonta taakkaa kun hallitus on nostanut kädet pystyyn toistaiseksi tärkeimmän tavoitteen eli seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen tavoittelun osalta kyse ei ole siitä etteivätkö hallituspuolueet tietäisi keinoja joilla voitaisiin nopeastikin pitää kiinni vastuullisemmasta talouspolitiikan linjasta esimerkiksi me kokoomuksessa esittelimme syksyn alussa kuusitoista konkreettista keinoa joilla vmn arvioiden mukaan tuo hallitusohjelmassakin mainittu kuudenkymmenentuhannen uuden työpaikan tavoite voitaisiin saavuttaa hallitus ei ole valitettavasti tarttunut tähän samaan aikaan uutiset maailmantaloudesta vaatisivat meiltä juuri nyt kaikkien keinojen käyttämistä hyvän työllisyyskehityksen jatkamiseksi ja siten meidän hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituspohjan varmistamiseksi meille kriittisen tärkeän euroopan talouden yllä roikkuvat poikkeuksellisen synkät pilvet saksan ja ruotsin talousnäkymät ovat juuri nyt poikkeuksellisen vaikeat pienellä viiveellä näiden keskeisten kauppakumppaneiden taloushaasteet näkyvät myös meillä heikompana kasvuna ja työllisyytenä sen seurauksena keskustan hallituksessa olon ankkuri eli tavoite valtiontalouden tasapainosta vuoteen mennessä valitettavasti karkaa kaiken lisäksi hallitus myös vähentää tulevien sukupolvien taloudellista liikkumavaraa myymällä miljardiluokalla yhteistä omaisuutta tässä ei olisi mitään vikaa jos hallitus käyttäisi tästä saatavaa taloudellista liikkumatilaa todellisten tulevaisuusinvestointien tekemiseen kokoomus on tässä ehdottanut suunnitellun kolmen miljardin euron potin jakamista kotimaiseen korkeakoulutukseen ja meille tärkeiden raidehankkeiden toteuttamiseen ikävä kyllä rinteen vasemmistohallituksen valinta on tässä toinen omaisuuden myynnistä saatavat tulot käytetään nyt lyhytaikaisiin menoihin ja juokseviin kuluihin tämä ei ole hyvää politiikkaa arvoisa puhemies hallituspuolueiden edustajat ovat täällä tänään nostaneet esiin monia ensi vuoden budjettiin liittyviä parannuksia niiden takana on myös täältä oppositiosta helppo pienempien eläkkeiden tason nosto korkeakouluille osoitetut lisärahat ja poliisien palkkaukseen annetut lisäresurssit ovat tällaisia silti kun tietää miten hataralle taloudelliselle pohjalle nämäkin hyvät hankkeet rakennettu ei tilanteeseen voi olla kovin tyytyväinen lisäksi veroratkaisujen puolella ihmetyttää hallituksen kova hinku iskeä kiinni harmaata taloutta vähentävän ja työllisyyttä parantavan kotitalousvähennyksen tasoon leikkaus kohdistuu kaikkein kipeimmin juuri niihin pieniin ja usein naisvaltaisiin yrityksiin toisaalta ihmetellä pitää myös hallituksen halua korottaa jälleen polttoaineen hintaa sekä kohdentaa yritystukien leikkaus parafiiniseen dieseliin maaseudulla omalla autollaan töihin pendelöivät tästä tuskin keskustaa kiittävät keski suomen osalta arvoisa puhemies mielenkiintoinen yksityiskohta budjettikirjassa on jyväskylä tampere raidevälin kehittämiseen ja suunnitteluun varatun rahoituksen määrä julkisuudessa paljon hehkutetun kahdeksantoista miljoonan sijasta tässä keltaisessa kirjassa ilmoitettu varaus onkin viisitoista miljoonaa euroa tuo kolme miljoonaa euroa on hävinnyt

arvoisa puhemies

kaksituhattakaksikymmentä talousarvioesityksessä on paljon hyvää keskusta kantaa hallituksessa osaltaan vastuuta mahdollisimman tasapainoisesta taloudenpidosta yrittäjyyden kaikinpuolinen edistäminen on tärkeää suurin osa työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin hallituksen budjettiesitys on itse asiassa jatkoa pääministeri juha sipilän hallituksen yrittäjämyönteiselle linjalle rinteen hallituksen linjassa korostuu työllisyyttä parantavien keinojen ennennäkemättömän systemaattinen hakeminen muun muassa

verolinjauksissa näkyy yrittäjyyden arvostaminen ja merkittävien lisäresurssien ohjaaminen koulutukseen kasvuyritysten osaajia on tarkoitus kannustaa verolainsäädännön kautta yrittäjät tarvitsevat vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön jossa uskalletaan investoida tulossa on investointeihin kannustavia verolakiesityksiä muun muassa irtaimen käyttöomaisuuden siis koneiden ja kaluston kahdenkertaisen poiston mahdollisuus neljäksi vuodeksi tämä koskisi tietysti vain uusinvestointeja tutkimusta ja tuotekehitystä vahvistetaan kannustamalla yrityksiä verokannustimella jota kutsuttaisiin tutkimusyhteistyökannustimeksi tällä kannustettaisiin yrityksiä yhteistyöhön yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa yrittäjävähennyksestä on tullut pysyvä osa verolainsäädäntöämme tällä vähennyksellä on paitsi taloudellinen merkityksensä myös suuri symbolinen merkitys yrittäjyyteen rohkaisemisessa

vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetin merkittäviin asioihin kuuluu perusväylänpidon rahoituksen pysyvä kolmensadan miljoonan euron tasokorotus korjausvelan vähentämiseksi yksityisteiden avustuksiin ehdotetaan lisäystä tämän vuoden seitsemäntoista miljoonasta eurosta ensi vuoden kahteenkymmeneen miljoonaan euroon ennen vuotta kaksituhattayhdeksäntoista kyseessä oleva summa oli useana vuonna vain noin kolmetoista miljoonaa euroa pienimpiä eläkkeitä korotetaan korotus kohdistuu verorahoitteisiin kansan ja takuueläkkeisiin joita korotetaan kolmekymmentäneljä euroa kuukaudessa korotusten pääpaino on aivan oikein alle tuhannen euron eläkkeissä kuntien valtionavut kasvavat vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista budjetoidusta noin kahdeksan prosenttia valtion toimenpiteiden nettovaikutus kuntatalouteen on noin kolmesataa miljoonaa euroa vahvistava vuonna kaksituhattakaksikymmentä vaikkakin kuntatalous silti jää vuonna kaksituhattakaksikymmentä kansantalouden tilinpidon mukaan alijäämäiseksi

vuoden kaksituhattakaksikymmentä ympäristö ja vaje satakolmekymmentä miljoonaa euroa paikataan hallitusohjelman mukaisesti myös uusia luomusopimuksia aletaan taas tehdä ensi vuodesta lähtien yhden vuoden tauon jälkeen ja näihin uusiin luomusopimuksiin on varattu rahaa neljäksi vuodeksi vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme asti maatalouden tavoitteita edistää merkittävä tulevaisuussiirto maatilatalouden kehittämisrahastoon koulutusmäärärahojen tuntuva lisäys kaikilla koulutustasoilla on investointi tulevaisuuteen yliopistojen perusrahoituksen lisäys neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla ja ammattikoulujen perusrahoituksen lisäys kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla ensi vuodesta lähtien ovat tärkeitä lisäksi indeksikorotukset toteutetaan täysimääräisinä

muusta budjetin sisällöstä kannattaa mainita poliisien määrän kasvattaminen ja kertausharjoituspäivien merkittävä lisääminen

arvoisa puhemies

aivan perustavanlaatuisia vaikutuksia talouteemme ja elämäämme siihen luontoon jota me suomalaiset rakastamme ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista uhista puhutaan joka päivä ihan syystä vähemmän puhutaan kuitenkin siitä mitä lajien sukupuuttoaalto ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen tarkoittavat meille ihmisille moni suomalainen on silti havahtunut luonnon hätätilaan ja tehnyt henkilökohtaisia valintoja luonnon hyväksi mutta kuten ei ilmastonmuutoksen torjuntaa ei myöskään luonnonsuojelua voi tai pidä jättää yksittäisten ihmisten harteille

jos ja kun esimerkiksi pölyttäjien määrä hupenee hupenevat myös omenasadot omatekoiset omenapiirakat ja mummolan hillopurkkirivistöt eri puolilla maailmaa on jo herätty pölyttäjähyönteisten määrän romahtamiseen sillä se vaarantaa ruuantuotannon ja ruokaturvan joku voisi kuvitella että pölyttäjissä on kyse vain pienistä pörriäisistä mutta tosiasiassa pölyttäjät ovat malliesimerkki siitä että luonnon monimuotoisuuden ja tasapainon näkökulmasta pienetkin asiat ovat kokoaan suurempia suojelemalla luontoa varmistamme että tällä planeetalla on hyvä elää myös tulevaisuudessa ja että tulevaisuudessakin suomessa kaikilla lapsilla on mahdollisuus liikkua luonnossa ja rakastua siihen historiallinen sadan miljoonan euron lisäpanostus luonnonsuojeluun tulee kipeästi tarpeeseen sillä suomalaista luontoa voidaan suojella vain täällä arvoisa puhemies toinen tämän budjetin tärkeistä kulmakivistä on koulutukseen panostaminen satsaukset koulutukseen ja tutkimukseen ovat satsauksia paitsi tähän päivään myös tulevaisuuteen korkea osaaminen laadukas tutkimus ja vapaa tiede eivät mene pois muodista tämä hallitus uskoo että jokaisella on oltava taustastaan riippumatta mahdollisuus kehittää osaamistaan ja oppia uutta läpi elämän siksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta lisätään ja indeksikorotukset toteutetaan täysimääräisinä ammatillisiin oppilaitoksiin saadaan lisää opettajia ja lukiokoulutuksen yksikköhintaa nostetaan katse kannattaa luoda myös koko koulutuspolkuun ja etenkin varhaisiin vuosiin varhaiskasvatus on tutkitusti tehokas keino edistää lasten hyvinvointia ja kaventaa lasten taustoista johtuvia eroja siksi hallitus on asettanut tavoitteeksi että yhä useampi lapsi pääsee laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin tämän toteutuminen edellyttää sekä esteiden poistamista että uudenlaista kannustamista edellisellä kaudella tehty leikkaus lasten päivähoito oikeudesta osui kovimmin juuri niiden lasten arkeen jotka eniten tarvitsevat vakautta ja tukea kasvamiseen monessa kunnassa ja kaupungissa onnistuimme torjumaan leikkauksen mutta nyt tuo rajaus poistetaan vihdoin koko maassa hallituksen tekemät panostukset kaikille koulutusasteille luovat pohjan osaamistason nostamiselle siinä on kyse sekä kestävästä pitkäjänteisestä työllisyyspolitiikasta että lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentamisesta lopuksi arvoisa puhemies haluan vielä palata keskusteluun syntyvyydestä sillä täällä tänäänkin kuultujen puheenvuorojen perusteella tuntuu tärkeältä muistuttaa että kyse on herkistä ja henkilökohtaisista kysymyksistä ja valinnoista kenenkään henkilökohtaisiin toiveisiin ei poliitikkojen kuulu puuttua meidän tehtävämme täällä on rakentaa sellaista lapsiystävällistä maata ja maailmaa jossa toivottu lapsiluku toteutuu nykyistä paremmin ja jossa tulevaisuus on valoisa ja turvallinen esimerkiksi ilmastoa koskevien huolien vähättely ja ilmastokriisin torjuntaan tarvittavien toimien jarruttaminen on tästäkin näkökulmasta aivan vastuutonta samaan aikaan meidän on kuitenkin varauduttava siihen että täyskäännöstä väestöennusteissa ei välttämättä tapahdu ei ainakaan kovin nopeasti siksi tämän maan kannattaa jatkossa olla entistä avoimempi ja houkuttelevampi paikka myös ulkomailta tuleville osaajille ja tekijöille

arvoisa puhemies hallituksen talousarvioesitys sisältää useita erittäin kannatettavia ja odotettuja toimia muun muassa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen monella alalla edetään oikeaan suuntaan talousarvioehdotus sisältää kuitenkin myös ongelmia nostan tässä puheenvuorossani esille muutaman hallituksen alkukauden keskusteluja on hallinnut seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetavoite johon tämäkin budjetti kurkottaa työllisyyspoliittisessa keskustelussa vastakkain ovat olleet kaksi peruslinjaa porkkana ja keppi on hyvä että hallitus esittää nyt yhden kepin eli työttömyysturvan aktiivimallin neljän pilkku kuudenkymmenenviiden prosentin leikkurin poistamista on todella odotettu ikävä kyllä samalla esitetään leikkausta työttömyysturvan lisäpäiviin eli eläkeputkeen putkessa oli viime vuonna lähes seitsemäntoistatuhattaviisisataa henkilöä se on tarjonnut monelle raskaassa työssä jo työkykynsä menettäneelle ikääntyneelle työntekijälle mahdollisuuden jäädä ansiosidonnaiselle päivärahalle odottamaan eläkkeellepääsyä samalla nuoremmille ikäluokille on tarjoutunut lisää työmahdollisuuksia

varsin vähälle huomiolle työvoimapolitiikan kokonaisuudessa on jäänyt aktiivimallin leikkuriakin kovempi keppi nimittäin työttömyysturvan karenssit siis kokonaan korvaukseton aika joka työttömälle voidaan määrätä sen käyttö on työvoimahallinnossa kasvanut hälyttävästi vuonna kaksituhattakahdeksan karensseja määrättiin reilu kolmekymmentäkolmetuhatta kappaletta vuonna kaksituhattakahdeksantoista jopa yli

tänä vuonna määrä näyttää edelleen kasvavan elokuun loppuun mennessä karensseja oli määrätty yli kahdeksankymmentäviisituhatta tämä on siis sitä keppiä johon työministeri ja pääministerikin ovat eri yhteyksissä viitanneet että keinovalikoimassa on ja pysyy siinä missä neljä pilkku kuusikymmentäviisi prosenttia on kokonaan korvauksetonta aikaa mahdollista määrätä aina yhdeksäänkymmeneen päivään saakka tai jopa toistaiseksi se on sadan prosentin leikkuri eikä se häviä mihinkään vaan karensseja määrätään nyt ennätystahtiin hallitus siis ehkä pyristelee irti edeltäjiensä politiikasta jossa keppi on korostunut mutta tällä budjetilla se ei vielä onnistu palkkatuen lisäys on toki tervetullutta rahaa jolla voidaan työllistää ihmisiä kohtalaisen tehokkaasti siitä kiitos arvoisa puhemies perusturvaan kuten työmarkkinatukeen työttömien peruspäivärahaan hallitus osoittaa neljäkymmentä miljoonaa euroa lisärahaa tehdään kahdenkymmenen euron kuukausikorotus se on hyvä alku jos se on alku melkoinen epäkohta on kuitenkin se että perusturvan korotus leikkautuu pois toimeentulotuen saajilta kaikkein köyhimmät eivät siis tämä on epäoikeudenmukaista tarvittaisiin korkeintaan parikymmentä miljoonaa euroa jotta epäkohta voitaisiin korjata ja toimeentulotuen saajatkin voisivat korotuksesta hyötyä mutta tätä summaa ei nyt budjettiesityksessä ole epäkohta on periaatteellisesti ja käytännössäkin hyvin merkittävä vuonna kaksituhattakahdeksantoista toimeentulotukea sai neljäsataaseitsemänkymmentätuhatta henkilöä ja yli kolmesataatuhatta kotitaloutta arvoisa puhemies rahaa ei löydy sosiaaliturvaan mutta sitä näyttää löytyvän monin verroin suurempia summia aseisiin julkisen talouden suunnitelmassa puolustusmenot kasvavat ensi vuoden noin kolmesta miljardista eurosta viiteen miljardiin euroon vuonna kaksikymmentäkolme merivoimien alushankinnan laskuun tuli hiljattain lisäystä sata miljoonaa euroa sen hankinnan koko hintalappu on nyt yksi pilkku kolme miljardia pelkään että tämä ennakoi myös tulevaa hävittäjähankintaa joka tuskin pysyy sille asetetussa kymmenen miljardin euron raamissa tässä ensi vuoden budjetissa hx hankkeen hallinnollisiin kuluihin siis vuonna kaksikymmentäyksi tehtävän hävittäjähankintapäätöksen valmisteluun osoitetaan kahdella eri puolustushallinnon momentilla yhteensä kaksikymmentä miljoonaa euroa siis kaksikymmentä miljoonaa euroa ensi vuonna pelkkään hx hankinnan valmisteluun rahaa kuluu muun muassa konsulttitoimeksiantoihin saman verran maksaisi toimeentulotuen perusosan korotus niin että perusturvaan tehtävä kahdenkymmenen euron lisäys ei leikkautuisi toimeentulotuen toimeentulotuen saajilta pois toivon todella ennen kuin tämä budjettiesitys tulee eduskunnan päätökseksi tuo raha jostakin löytyy ja myös toimeentulotukeen tehdään tasokorotus se on paitsi toimeentulo myös mitä suurimmassa määrin oikeudenmukaisuuskysymys kiitoksia arvoisa puhemies

arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuoltoon esitetään nyt merkittäviä parannuksia on hienoa nähdä että hallitusohjelma nyt selvästi haluaa tukea niitä jotka tarvitsevat eniten apua erityisesti eläkeläisten ja lapsiperheiden köyhyyttä ja köyhtymistä vähennetään kehittämällä samanaikaisesti etuuksia ja palveluita ja konkreettisia toimenpiteitä esitetään niin eläkeläisten taloustilanteeseen kuin vanhuspalveluiden kehittämiseen ensi vuoden talousarvioehdotuksen mukaan lapsiperheiden asemaa parannetaan korottamalla muun muassa lapsilisän yksinhuoltajalisää esitämme myös tärkeitä ja välttämättömiä panostuksia mielenterveyteen ja kiristämme hoitotakuuta ja panostamme hoitajamitoitukseen terveyskeskusten jonojen lyhentämiseksi lisätään lääkäreiden määrää

arvoisa puhemies olen erityisen iloinen siitä että hallitusohjelmassa nyt selkeästi panostetaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin sosiaali ja terveydenhuollossa tämä maksaa yhteiskunnalle alussa mutta tulevaisuudessa joka ikinen yhteiskuntamme jäsen tulee hyötymään siitä kun riskitekijät huomataan aikaisessa vaiheessa vältymme ongelmien kasaantumiselta tulevaisuudessa tämä on kaikin puolin kustannustehokasta ja oikeudenmukaista politiikkaa

arvoisa puhemies hyvät kuulijat olen alusta alkaen ajatellut että lähtökohdakseni politiikassa otan avoimen positiivisen ja tulevaisuuteen suuntautuvan asenteen toivon että voimme kunnioittaa toinen toisiamme ja olla eri mieltä henkilökohtaisuuksiin menemättä toivon että se politiikka mitä tässä talossa tehdään on ratkaisukeskeistä ja yhteishenkistä tulevaisuuteen suuntautuvaa tässä demokraattisessa päätöksentekojärjestelmässä on varmasti niin että kaikkea toivomaansa ei voi saada mutta erittäin ylpeä olen siitä että tämä hallitus on muuttanut politiikan suuntaa tässä talousarviossa halutaan panostaa eriarvoisuuden poistamiseen ja ihmisten hyvinvointiin ja tuloerojen pienentämiseen tämän budjetin keskeisin edistysaskel on kasvattaa pienituloisten ja pienituloisten ja eläkeläisten tuloja ja ostovoimaa se on arvovalinta kohti oikeudenmukaisempaa suomea se on reilua politiikkaa valtiovarainministeriön laskelmien mukaan tämä budjetti nostaa käytettävissä olevia tuloja noin seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista siis seitsemälläkymmenellä prosentilla kansalaisista on enemmän rahaa käytettävissä kuin aiemmin siis parempaa hyvinvointia eikö se ole erinomaisen hieno asia arvoisa puhemies ihmisillä käytettävissä oleva raha ei kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmiamme meidän nuoret tarvitsevat ammatillisen koulutuksen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen lisärahoituksen ja indeksikorotukset päälle me haluamme panostaa osaamiseen ja laadukkaaseen koulutukseen lasten ja nuorten hyvinvointiin oppivelvollisuuden laajentaminen on myös saatu käyntiin oma poikani aloitti ammattikoulunsa syksyllä ja tänä aamuna sain yli kolmensadan euron laskun työvälineistä ja vaatteista oppivelvollisuuden laajentaminen mahdollistaa sen että jokainen lapsi ja nuori voi opiskella siihen ammattiin mihin haluaa vanhempien tulotasosta riippumatta kyseessä on investointi tulevaisuuteen ja se mahdollistaa ehkä meidänkin eläkkeiden maksun tulevaisuudessa hyvät kuulijat maamme talouden kantokyky on riippuvainen työllisyysasteen kehityksestä on päivänselvää että jokainen tässä salissa toivoo parempaa työllisyysastetta ja että jokaisella on mahdollisuus tulla toimeen sillä palkalla mitä työstä saa kaikista tänään kuulluista negatiivisista spekulaatioista huolimatta tämä hallitus tekee aidosti aktiivista työllisyyspolitiikkaa tämän työllisyyspolitiikan kulmakivinä ovat entistä paremmat ja yksilöllisemmät palvelut palkkatuen voimakas lisääminen ja koulutukseen panostaminen me haluamme mahdollistaa osatyökykyisten paremmat mahdollisuudet työllistyä ja panostamme työttömyysjaksojen lyhentämiseen osallisuus tässä yhteiskunnassa vähentää syrjäytymistä ja lisää hyvinvointia aktiivimallin leikkurin kaltaiset epäoikeudenmukaiset keinot ovat kuitenkin onneksi päättymässä vuodenvaihteessa tässä talousarviossa ja hallitusohjelmassa on myös tänään kuulluista puheenvuoroista huolimatta tunnistettu ja otettu siihen vahvasti kantaa

suomi on edelleen vahvasti riippuvainen viennistä ja siksi hallitus käynnistää viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman ja panostaa siihen kolmentoista miljoonan euron lisäpanostuksella merkittävät panostukset viennin kasvattamisen edistämiseen ja liikenneverkkoon tukevat työllisyyttä ja aluekehitystä ne parantavat yritystemme toimintamahdollisuuksia ja auttavat edistämään vientiä hallituksen panostukset raideliikenteeseen mahdollistavat työssäkäyntialueiden laajenemisen ja tasoittavat kiinteistöjen arvonkehitystä pitkällä aikavälillä ja esimerkiksi merkittävä panostus biokaasuohjelmaan on panostus eri alueiden positiiviselle kehittymiselle tämän hallituksen aluepolitiikka on sitä että saavutettavuus ja alueiden omat vahvuudet huomioidaan ja niitä tuetaan arvoisa puheenjohtaja meidän hyvinvointimme ja palveluidemme saatavuus riippuu kuitenkin myös siitä kuinka asuinseutujemme kunnat ja kaupungit voivat tässäkin kohtaa voi huojentuneena lukea tätä vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvioesitystä kuntien leikkauspolitiikka päättyy ja indeksikorotukset palautetaan tämä sitoumus luo kunnille mahdollisuuden huolehtia omalta osaltaan kuntalaisten hyvinvoinnista jota suomen hallitus tekee saadaan käännettyä oikeudenmukaisempaan ja reilumpaan suuntaan tällä talousarvioesityksellä

arvoisa puhemies

joka mainitaan hallitusohjelmassa erityisenä painopisteenä tämä näkyy siinä että puolet lainanotosta menee kehitysapuun josta suurin osa menee afrikkaan loppuosa menee muuhun monikulttuuriseen mamutukseen kehitysavun lisäämistä perustellaan muuttoliikkeen hillitsemisellä mutta afrikka instituutin tutkimusten mukaan käy nimenomaan päinvastoin leopardi ei pääse pilkuistaan hallitukselle ei kelpaa afrikkaa koskeva tieteellinen tutkimus koska nigerialaiset tilinumerot ovat liian houkuttelevia jostakin syystä hallitus kuvittelee että

samalla kun alijäämä suomessa ylittää kaksituhatta miljoonaa euroa hallitus upottaa kehitysyhteistyömäärärahoihin yhdeksänsataakahdeksankymmentäyhdeksän miljoonaa euroa vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä potti paisuu peräti tuhanteensataanyhdeksääntoista miljoonaan euroon valtaosa afrikkaan amerikassa on presidentti jonka linjana on amerikka ensin meillä näytetään olevan paljon kansainvälisempiä linjana afrikka ensin eikä tässä vielä kaikki vaaleissa sdp rummutti työllisyydestä työehtosopimuksista ja alipalkkauksesta nyt vain tuosta viimeisestä puhutaan ja siitäkin vain osaajia hakiessa nimittäin ali palkkauksesta ette kieltäneet polttomoottoriautoja vielä mutta verotuksen keinoin autoilijaa stadissa kohdellaan kuin vähemmistöjä tsadissa hallitusta ei kiinnosta autoilija ari kun vaihtoehtona on afrikka ali esimerkiksi väyläverkon kehittämiseen ja raideyhteyksien suunnittelun rahoittamiseen laitetaan sataviisitoista miljoonaa euroa se on suurin piirtein saman verran suomi ifcn kautta laittaa afrikan tuulivoimahankkeisiin vasemmistoliiton ryhmäpuhuja edustaja saramo sanoi että suomi on tekemässä täyskäännöstä samalla kun selkä kääntyy kohti suomalaista veronmaksajaa olen jo kuulevinani rytmit afrikan vuvuzelan soinnin haikean olen vakuuttunut että hallitus koosti budjettia afrikan tähden pelilaudalla noppaa heitettyä pahvisia laattoja käännettiin aarteiden löytämiseksi afrikan tähdessä kukin pelaaja saa kassasta kolmesataa puntaa pelirahaa rinteen pelikassan afrikka rahoitus yltää liki seitsemäänsataan miljoonaan euroon alkuperäisten sääntöjen mukaan pelaaja joutui lainaamaan merimatkaa varten rahaa toisilta pelaajilta tai jäämään jumiin jumiin loppupelin ajaksi jos hän käänsi saarella rosvolaatan ja menetti rahansa vaikuttaakin siltä että sisäministeri ohisalo on kääntänyt veronmaksajalaatan rahat lainataan markkinoilta ja lahjoitetaan afrikkaan aarteet poimitaan välimerestä ja laivataan aurajoelle arvoisa puhemies edustaja kurvinen siteerasi täällä john f kennedyä jotta emme olisi vieraskoreita aion vastineeksi siteerata antti j rinnettä voitko hyvin tarvitsetko edustaja rinne täällä maito on vielä pullossa mutta afrikassa jo läikkynyt maahan euphrase kezilahabin runossa todetaan että nyt kun odotamme unelmia joita emme enää voi toteuttaa lopettakaamme iltatee puruilla sylkemättä niitä hymyillen samaa voisi soveltaa nykyisen muotoiseen kehitysapuun maidon

tässä kädessä nimellisarvoltaan viidenkymmenen miljardin dollarin seteli zimbabwesta hallituksen tulevaisuusinvestoinnit afrikkaan ovat suurin piirtein yhtä tehokkaita kun sijoitamme miljardin afrikkaan mitä suomen kansa siitä saa siis siirtolaisten lisäksi suurin piirtein saman verran kuin tämän setelin absoluuttinen arvo eli noin viisitoista senttiä

arvoisa herra puhemies

niiden päätettäväksi keille ne kuuluvat todellakin tämän hallitusohjelman joka rinteen alkutahdit on lyönyt selvästi liikkeelle viime vaalikauden sipilän hallituksen vahva talouspolitiikka ja se että talous parani hurjaa vauhtia sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa on niin raju luku että se antaa pohjan tämän hallituskauden vahvalle työlle hallitushan etenee uudistuksissa täsmälleen aikataulussa ja asetettujen askelmerkkien ja selkeän suunnitelman mukaan ei ole minkäännäköistä perustelua sille että olisimme menossa ikään kuin kaaoksesta kaaokseen ne ovat oppositiolta toki vahvoja puheenvuoroja mutta onneksi paikkansapitämättömiä

käytöstä parafiininen diesel aikoinaan luotiin sitä varten että taajamissa sen käry oli paljon pienempi kuin muun dieselin ja ja sitä kautta tämä tuki annettiin ja nyt kun autotekniikka on kehittynyt tämä tuki on tarpeeton kun poistamme tarpeettomia tukia niin kannattaa aina pitää muistissa että huutaa sitten asiasta kun se on ajankohtaista menneen maailman perään tuskin kannattaa huutaa sekin kannattaa opposition muistaa että tämä hallitus on tehnyt vahvat linjaukset biokaasun käytön lisäämisestä sekin kannattaa muistaa kotimainen biokaasu varmasti on ympäristöystävällistä ja sille on selvät kirjaukset hallitusohjelmassa tämä kannattaa muistaa verotusta ja erilaisia järjestelmiä tälläkin vaalikaudella

niin että noin seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista käteenjäävä tulomäärä kasvaa sen pitäisi kyllä kyllä kelvata oppositiollekin se että suomessa on tällainen verojärjestelmä joka ottaa niiltä joilla on enemmän tuloja ja jakaa niitä tasaisesti niille ihmisille joilla tuloja on vähemmän on mielestäni oikeudenmukainen ja perusteltu jos joku väittää sen olevan jotain muuta niin haluaisin nähdä ne lukemat takuueläkkeen takuueläkkeen määrä nousee nyt ihan nopeasti tämän budjetin aikana viisikymmentä euroa kuussa ja täysi kansaneläke kolmekymmentäneljä euroa kuussa kun ottaa huomioon viime vaalikaudella sipilän hallituksen aikana kolmesti korotetun takuueläkkeen ollaan nyt jo hyvin lähellä sataa euroa minkä pieni eläkeläinen saa käteensä kun ottaa huomioon senkin että siitä tulosta menee hyvin vähän veroa valtionveroa ei ollenkaan ja kuntaverokin on kovin pieni niin se pieni eläkeläinen saa puhtaana käteen todella merkittävän rahan jolla hän aidosti pystyy omaa elämäänsä parantamaan eli kun huutaa maailmanloppua ja pelottelee niin kannattaa tosiasiat pitää aina mielessä kuntatalous on kieltämättä ollut vaikeassa tilanteessa ja nyt siihenkin tulee valtionosuuksien osalta yhden pilkku yhden miljardin euron parannus ja sitä paitsi siitä maksetaan tämän vuoden puolella jo kaksisataakolmekymmentäseitsemän miljoonaa tämäkään ei vielä tietenkään kesää tee mutta se on erittäin pitkä askel oikeaan suuntaan arvoisa puhemies nyt tulee poliisille lisää määrärahoja ja tavoitteena on että vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi meillä olisi noin seitsemäntuhattaviisisataa poliisimiestä ja naista tässä maassa kansalaisten turvallisuutta takaamassa takaamassa niin meidän on poliisien virkojen määrittelyssä pidettävä huoli siitä että ne jaetaan eri puolille suomea niin että olkoon sitten maaseutukunta tai isompi kaupunki niin niitä poliisivirkamiehiä löytyy tehtäviään hoitamassa joka puolella suomea turvallisuudentunne on jakamaton asia ja se kuuluu kaikille suomalaisille arvoisa puhemies raidehankkeista haluan sanoa sen verran vielä että siitä että ne ovat suunnittelussa totta kai miljardihankkeet pitää suunnitella se ei voi olla mitään roiskimista esimerkiksi itäradan osalta selvitykset ovat parhaillaan käynnissä ja esimerkiksi itäradan tilanteen pitäisi tässä selvitä selvitä jo ennen ensi kevättä toivon arvoisa puhemies että tämä itärata asia joka on ollut koko itäisen suomen kehityksen jarru saataisiin vihdoin ja viimein liikkeelle sen radan vaikutuspiirissä asuu kuitenkin pitkälti yli miljoona ihmistä ja se on näiden seutukuntien kannalta aivan henki ja elämä tässä asiassa toivon että hallitus pystyy tekemään määrätietoisia päätöksiä ja ennen kaikkea tukemaan perusinfraa joka näkyy muun muassa perusväylänpidon plus kolmensadan miljoonan miljoonan euron määrärahassa verrattuna aikaisempaan hallituskauteen se on merkittävä lisä lopuksi arvoisa puhemies totean vielä sen että kun tässä salissa on ja maailmanlopulla peloteltu niin siihenkään ei ole mitään perustetta suomi on oikealla tiellä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja samalla tiellä kun jatkamme niin pystymme omaan huutoomme vastaamaan ja ennen kaikkea päästötavoitteissa pysymään

arvoisa puhemies tämän hallituksen koulutuspolitiikan punainen lanka on koulutuksellisen tasa arvon parantaminen ja osaamistason nosto alueelliset sosioekonomiset ja sukupuolten väliset erot sekä koulutuksen periytyvyys näkyvät oppimisessa ja kouluttautumisessa entistä vahvemmin vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetista näkee että hallitus on sitoutunut eriarvoistumisen vähentämiseen oppimiseroja kavennetaan koulutuksen tasa arvoa lisätään lasten ja nuorten hyvinvointiin panostetaan koulutustasoa nostetaan hallitus tekee panostuksia kaikille koulutusaloille ja on valmis suuriin rakenteellisiin uudistuksiin kuten oppivelvollisuusiän nostamiseen on hienoa nähdä että koulutuspolitiikassa tehdään taas rohkeita ja pysyviä uudistuksia edellisen hallituksen hankerumban ja järkyttävien noin miljardin koulutusleikkausten jälkeen olemme saaneet huolestuttavaa tutkimustietoa siitä että kaksituhatta luvulla eri yhteiskuntaluokista tulevien nuorten oppimistulokset ovat erkaantuneet yhä jyrkemmin koulutettujen vanhempien lapset pärjäävät siis paremmin koulussa ja lastenkotitaustan merkitys on alkanut taas kasvaa erot yhteiskuntaluokkien välillä oppimistuloksissa ovat suurempia kuin sukupuolten välillä vaikka jälkimmäisestä paljon enemmän puhutaankin ehkä tällaiset tutkimustulokset alkaisivat vihdoin herättää niitä joiden mielestä kaikki lähtevät suomessa samalta viivalta ja meillä vallitsee mahdollisuuksien tasa arvo jotta lasten taustasta johtuvia eroja voidaan tasoittaa koulutuspolun nivelvaiheisiin on kiinnitettävä enemmän huomiota varhaiskasvatuksen puolella tärkeää on että hallitus palauttaa subjektiivisen päivähoito oikeuden jatkaa kaksivuotisen esikoulun pilotointia ja laajentaa viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta jatkossa on mietittävä miten esi ja alkuopetuksesta saadaan vielä nykyistä joustavampi kokonaisuus myös oppivelvollisuusiän laajentamisen valmistelussa vahvistetaan nivelvaiheen ohjausta selvitetään koulutuksen keskeyttämisen syitä ja kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia tärkeää on myös miettiä syitä sille miksi lääkärin tai juristin lapsi opiskelee yliopistossa huomattavasti todennäköisemmin kuin lähihoitajan tai rakennusmestarin lapsi ja miksi tämä kehitys on voimistunut entisestään jos osaamistasoa halutaan aidosti nostaa lasten taustoista johtuvia eroja on pystyttävä tasaamaan arvoisa puhemies oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle kahdeksaantoista ikävuoteen asti on yksi merkittävimpiä koulutuspoliittisia uudistuksia vuosikymmeniin uudistusta tarvitaan sillä nykyinen järjestelmä ei pysty ajoissa ehkäisemään oppimisongelmia koulutuksen periytyvyyttä syrjäytymistä peruskoulun eriarvoistumista tai sukupuolten välisiä oppimiseroja oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa että samalla tehdään toisen asteen oppimateriaaleista maksuttomia mikä on merkittävä muutos sillä rahan puute on yksi merkittävä syy koulutuksen keskeyttämisessä toisella asteella edellisen hallituksen kädenjälkeä ei pysty yksi budjetti täysin korjaamaan mutta tämä työ saadaan hyvin alkuun kun opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin ehdotetaan kahdeksankymmenen miljoonan euron lisämäärärahaa eli rahoitusta on tulossa toisin kuin perussuomalaiset omassa ryhmäpuheessaan väittivät opettajien palkkaamiseen hallitus on tulevaisuusinvestoinneissaan luvannut satsata myös ensi vuoden jälkeen arvoisa puhemies vasemmistolle tärkeä ja historiallinen periaate että kaikkien taustoista riippumatta on voitava kouluttautua niin pitkälle kuin haluaa on ollut ja on edelleen myös arvo itsessään meillä ei ole että ihmisestä tehdään mahdollisimman hyödyllinen työmarkkinoilla vaan arvostamme koulutusta myös ihan sen itseisarvon takia kiitos

puhemies täällä on tänään käyty vilkasta keskustelua ensi vuoden talousarviosta ja ja julkisen talouden suunnitelmasta vuosille kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakaksikymmentäkolme tämä on rinteen hallituksen ensimmäinen talousarvio sekä kehysbudjetti niistä varoista joita on käytettävissä ja mihin ne käytetään joku on joskus sanonut että valtion merkittävin arvobarometri on valtion talousarvio siinä arvotetaan varat ja ihmiset ja niiden keskinäinen suhde en epäile etteikö pääministeri rinne pitäisi tätä esitystä hyvänä ja toimivana mutta pieni ongelma on siinä että kun meidän kaikkien pitäisi kokea samoin näin ei nyt käy on totta niin kuin täällä on jo todettu että tämä esitys on erilainen kuin edeltäjänsä ja tämän hallituksen suunta on toisenlainen kuin edeltäjänsä suunta onko se hyvä asia se selviää meille viimeistään ensi vuoden syksynä kun tiedämme enemmän tästä kokonaisuudesta joka tänään on käsittelyssä ja mihin se sitten lopulta johtaa ja kuinka tarkkoja ovat nämä ennusteet joiden pohjalle tämä on laitettu pääluokkien käsittelyn yhteydessä tulen puhemies sitten kiinnittämään tarkempaa huomiota kaikkiin esityksiin nyt muutamia keskeisiä havaintoja rinteen hallituksen ensimmäisestä talousarviosta tässä talousarviossa on useita kansalaisten arkea parantavia toimia ja sille pitää antaa siitä tunnustusta liikenteen peruskunnostuksiin tienpitoon merkittäviä lisäpanostuksia pienet korotukset vaikka pienetkin mutta korotukset yksinhuoltajien tukiin perheiden tukiin ja eläkeläisille kaikki hyviä ja kannatettavia onko niillä sitten loppupeleissä merkitystä jos saa kymmenen euroa kuukaudessa lisää sitten jollain haittaverolla viedään moninkertaisesti tämä arviointi meille jää tehtäväksi ja siinä sitten pitää olla rehellinen ja se rehellisyys mitataan siinä miten siinä lopulta kävi tuloeroja pyritään vähentämään sekin on merkittävä asia tosin täytyy sanoa että tänään käydyssä keskustelussa hieman ihmetytti vaikka olen erityisesti profiloitunut köyhien

auttajana niin kyllä jonkin verran myös vierastan sitä että täällä rikkaudesta ja vauraudesta puhutaan sillä tavalla että ihan kuin se olisi jotenkin väärin melkein että jos on rikas niin se on syntiä ei nyt sentään kyllä omalla työllänsä tai jollain muulla tavalla vaurastumisen täytyy olla myös hyväksyttävää ilmastonmuutosta torjutaan yhdessä se on hyvä tästäkin haluan yleisellä tasolla todeta että varmasti tässä salissa kaikki jakavat nuorten jotka viime perjantainakin eduskuntatalon edessä huolen siitä millainen tulevaisuus heillä on mutta en kyllä jaa ihan kaikkia näitä toimenpiteitä mitä ilmastonmuutokseen nähden täällä halutaan tehdä ja millä vauhdilla kun katselin tuota talousarviokirjaa niin kaksi miljardia on menossa erilaisiin ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviin toimiin hiilineutraaliuteen ynnä muuhun ynnä muuhun mietin vain onko se summa nyt suhteessa siihen minkälaista minkälaista taloutta kohti me olemme menossa sitten voisi sanoa jos olisi ilkeä mutta kun en ole että koko tämä asia rahoitetaan velalla mutta kyllä sekin pitää voida tässä salissa sanoa ääneen että näitä arvotuksia tässä joudutaan tekemään koulutukseen ja tutkimukseen panostetaan investointeja tulevaisuuteen kehitysyhteistyöhön tulee merkittävä lisäys erityisesti iloitsen kansalaisjärjestöjen toiminnan tukemisesta koska he tekevät laadukasta ja kustannustehokasta kehitysyhteistyötä hallitus kiristää veroja ottaa velkaa antaa tarkoituksella valtiontalouden luisua alijäämäiseksi koko hallituskauden ajan kyllä tämä on asia josta meidän pitäisi enemmän keskustella arvoisa puhemies niin kuin totesin niin sitten näihin yksityiskohtiin palaan kun pääluokkakeskustelut avataan kiitos

arvoisa puhemies

vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa helmikuussa sipilän hallitus tarkasti verotuloarviota alaspäin ja aivan oikein rinteen hallitus löysi kuitenkin tuossa kesäkuussa hatun josta vedettiin kolmesataa miljoonaa lisää verotuloja nyt olikin kyse siis poppakonstista sillä talouskasvun hiipuminen ja tulorekisterin ongelmat olivat tiedossa tuolla poppakonstilla rinteen hallituksen ensimmäinen lisätalousarvio saatiin ylijäämäiseksi ja sitten saatiin luotua kuvaa että hyvä meno on päällä ja julkinen talous kestää poppakonsti pamahti sitten hallituksen omaan naamaan nyt savun hälvettyä hallitus joutuu käsillä olevassa kolmannessa lisätalousarviossa laskemaan verotuloja neljäsataaneljäkymmentäkolme miljoonaa hattu otettiin kouraan ja myönnettiin että verotulojen kasvu ei voi jatkua kun talouden kasvu hyytyy no onko tämäkään sitten lopullinen totuus se selviää yhdeksäntoista tilejä päätettäessä faktaa kuitenkin on että toinen lisätalousarvio arvoisa puhemies puolueet tekevät oppositiossa jatkuvaa vaihtoehtobudjettia vaihtoehtobudjettia kohtuullinen odotus on että kaikilla pääministeripuolueiksi pyrkivillä olisi edes jonkinlainen ajantasainen toimintasuunnitelma sille miten maata ja sen taloutta johdetaan erityisen suuri odotus on sille että kokeneella valtionhoitajapuolueella olisi edes jonkinlainen ajantasainen toimintasuunnitelma siltä varalta että vastuu maan johtamisesta sille lankeaa no miten tässä on käynytkään rinteen hallituksen alkutaivalta leimaa jonkinlainen analyysiparalyysi silmiinpistävä kyvyttömyys reagoida ajoissa nähtävissä olleeseen taloustilanteen muutokseen ja käynnistää valtaan päästyään nopeita toimenpiteitä näillä näkymin vuoden kaksituhattayhdeksäntoista nettolainanotto kasvaa jo noin miljardin alkuperäisestä talousarviosta yhteensä kahteen neljään miljardiin euroon rinteen hallitus on siis vasta neljä kuukautta vanha ja se on siis lähes miljardin pakkasella nyt jo verratkaa tuota itsekseen syntynyttä miljardin aukkoa hallituksen poikkeustilanteeseen varaaman suhdannetasausmekanismin kokoon se on miljardi euroa enintään puoli miljardia vuodessa tämä hätävara on yhtä tyhjän kanssa yhtä hyvin voisi heittää tavarajunaa kermakakulla kansalaisten teollisuuden kuntien ja valtion velkaantuessa ja verokiilan alati kasvaessa finanssipoliittinen elvytys ei vain enää toimi arvoisa puhemies hallitus näyttää nyt todellisen suhdannepolitiikkansa suunnan kiristämällä verotusta vuoden yhdeksäntoista talousarviossa odotettiin verotulojen neljän prosentin kasvua talouden yhden pilkku seitsemän prosentin kasvuennusteen turvin todellisuudessa talouskasvu on ja verotulojen kasvu kolmeen pilkku neljään prosenttiin vuoden kaksikymmentä talousarvioesitys annetaan talouden kasvuennusteen ollessa vain yksi prosentti ja tästä huolimatta verotulojen odotetaan kasvavan tämän vuoden toteutumaan verrattuna melkein kolme pilkku viisi prosenttia lisäksi otetaan uutta velkaa se kaksi miljardia verokiila ja velkaantuminen kasvavat jarruttaen taloutta tehokkaasti ja paljon enemmän kuin hallituksen finanssipoliittisilla toimilla on mahdollista elvyttää hallituksen tavoite julkisen talouden tasapainosta vuonna kaksikymmentäkolme nojaa koko painollaan työllisten määrän ja työllisyysasteen kasvuun viimeksi maanantaina seitsemäs kymmenettä a studiossa elinkeinoministeri kulmuni vannoi miten hallitus edistää työllisyyttä yrittäjyyttä tukemalla yrityksien sanoma on kuitenkin toinen yrittäjät kokevat hallitusohjelman sen työllisyystoimien ja oppivelvollisuuden pidentämisen loukkaavan hallitus on täysin pihalla yritysten ja yrittäjien todellisuudesta ja siksi työllistämistoimet tulevat ainoastaan edelleen paisuttamaan julkista taloutta verokiilaa ja velkaantumista arvoisa puhemies hallitus näyttääkin valinneen strategiakseen start up start up sloganin fail fast epäonnistu nopeasti tämän vuoksi hallituksen on vielä mahdollista ottaa oppia virheistään ja aloittaa nopeat toimet julkisen sektorin sopeuttamiseksi ja verokiilan pienentämiseksi valtiovarainministeriön kuolemattomin sanoin niitä odotellessa

arvoisa puhemies tietoisuus ilmastonmuutoksen vakavuudesta on läpäissyt kaikki yhteiskunnan tasot niin meillä kuin kansainvälisestikin me elämme tosiasiallisesti jo keskellä ilmastokriisiä mutta en aio puhua siitä tämän meitä kaikkia koskettavan seikan jalkoihin nimittäin yleisessä keskustelussa tahtoo jäädä siihen linkkiytyvä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen eli lajikato monimuotoisuus on itseisarvo se on yhtä kuin

hallitus on nyt tekemässä historiallisen sadan miljoonan euron panostuksen luonnonsuojeluun ensi vuodesta alkaen lisärahoituksella kuten ollaan jo kuultu muun muassa vahvistetaan metsien suojelua ennallistetaan ja suojellaan soita kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja sekä kartoitetaan ja kunnostetaan perinneympäristöjä kuten niittyjä ketoja hakamaita ja metsälaitumia nämä ovat konkreettisia keinoja joilla vahvistamme luonnon monimuotoisuutta

iloitsen siitä että olen elämässäni ehtinyt kokea monta rikastuttavaa luontoelämystä kaikkia näitä en voi enää kokea kuten esimerkiksi keltasirkun laulua koska tuota kaunista lintua ei maamme pesimälinnustosta enää löydy muistan lapsuudestani myös käenpiian ja peltosirkun joita en ole pariinkymmeneen vuoteen enää maassamme havainnut hälyttävää minusta on että jopa meille kaikille tuttujen västäräkin varpusen ja haarapääskyn kannat taantuvat kovaa vauhtia lapsuuteni runsaista kasveista kissankäpälää ketoneilikkaa kangasvuokkoa ja keltamataraa enää todella vaikea löytää kesäisin nämä lajit ovat uhanalaistuneet tai silmällä pidettäviksi luokiteltuja

suomi on sitoutunut ykn kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen mukaisesti pysäyttämään maansa lajikadon vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä no kuten me kaikki tiedämme emme pysty tätä sopimusta täyttämään päinvastoin viimeisimmän uhanalaisuuskartoituksen mukaan lajikatomme on entisestäänkin kiihtynyt nyt joka yhdeksäs laji on suomessa uhanalainen metsälajeista yksi

seurausta siitä ettei koko kaksituhatta luvulla monimuotoisuuden tärkeyttä ole ymmärretty tutkimusrahoituksesta on tingitty määrärahoja on leikattu suojelutoimia on lykätty biologeja vähennetty ja ympäristöhallintoa kurjistettu tämä luonnon monimuotoisuutta heikentävä kehitys on katkaistava arvoisa puhemies uuden hallitusohjelman historiallisen suunnanmuutoksen merkitys monimuotoisuuden kannalta kuitenkin että sitä jatketaan ylihallituskautisesti sillä luonnon rikkaus on satojen miljoonien vuosien evolutiivisten kehityskulkujen tulos ja sen palauttaminen edellyttää meiltä pitkäjänteisyyttä olemme sen luonnolle velkaa on ilahduttavaa havaita että kansallispuistoverkostoa tullaan nyt laajentamaan sekä retkeilykohteita ja reittejä kunnostamaan nämä toimet ovat omiaan palvelemaan huimasti lisääntyneitä kansallispuistojen kävijämääriä sekä vähentämään siitä aiheutuvaa rasitetta luonnolle sadan miljoonan euron panostus luonnonsuojeluun on erinomainen uutinen suomalaiselle luonnolle kuitenkin edelleen katson että parhaimmillaan luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja lajikirjon suojelu tapahtuisivat niin sanottuja suojelualueverkostoja luomalla siis pohjois etelä suunnassa olevia suojelualueita jotka ovat lähellä toisiaan niin että lajien liikkuminen alueelta toiselle tehtäisiin niille mahdolliseksi

lajikohtaisten täsmäkohteiden rakentamisella mahdollisuus edistää luontomatkailua samaan tapaan kuin nykyisin lintumatkailijat hakeutuvat suomeen lapinpöllön ja sinipyrstön nähdäkseen lopuksi arvoisa puhemies näin monimuotoisuuden varjelemisen voisi kääntää taloudelliseksi toiminnaksi uusia lajikohtaisia luontokohteita rakentamalla niiden erityispiirteitä kehittämällä ja kävijämääriä palvelemalla parhaimmillaan se paitsi lisäisi tuloja ja työllisyyttä myös koituisi ennen kaikkea luonnon parhaaksi yhtä kaikki tämä suuntaus missä lajit ja kokonaiset populaatiot vuosimiljoonien kehityksen jälkeen yksi kerrallaan katoavat ja tuhoutuvat lopullisesti tulee meille ihmisille todella kalliiksi nyt on aika toimia luonnon ja sen erilajisten yhteisöjen hyväksi koska näiden yhteisöjen osana mekin olemme
kiitos ja muistutan edustajia siitä että koetetaan pitäytyä tässä annetussa aikarajassa
arvoisa puhemies merkittävintä on että tämä budjetti kääntää politiikan suunnan me siirrymme viimein eriarvoisuutta lisäävästä leikkauspolitiikasta oikeudenmukaisempaan ja kestävämpään suuntaan nyt ei tarjoilla lisäetuja rikkaimmille vaan jakoa tehdään reilummin nyt tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen ja erityisen hienoa on että tämä budjettiesitys tosiaan kaventaa tuloeroja kuten täällä on todettu tämä budjettiesitys on hyvä se ei ole täydellinen mutta se on hyvä perusturvaa ja pienimpiä eläkkeitä korotetaan nöyryyttävälle aktiivimallille sanotaan nyt odotetut hyvästit sosiaali ja terveyspalveluihin annetaan lisää rahaa vanhuspalveluja ja ja lasten ja perheiden palveluja vahvistetaan sosiaali ja terveyspuolella on monia merkittäviä valopilkkuja kuten esimerkiksi lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen ja elatustuen nosto osatyökykyisten työkykyohjelma ja hoitotakuu jonka ansiosta jatkossa kiireetöntä hoitoa saa viikossa erityisen tärkeänä pidän sitä että me saamme kansallisen mielenterveysstrategian ja että mielenterveyspalveluiden saatavuutta parannetaan perusturvan ja palvelujen parantamisen lisäksi meille vasemmistossa suuri voitto on myös se että vuosien leikkaamisen jälkeen koulutukseen panostetaan nyt laajalla mitalla subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan oppilas ja opiskelijahuoltoa ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä ja ohjauksen tukitoimiin annetaan lisämäärärahaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta vahvistetaan osaamiseen todella kannattaa investoida se on aito tulevaisuusteko arvoisa puhemies tulevaisuuden kannalta polttavin kysymys on se kuinka me onnistumme ilmastonmuutoksen torjunnassa suomi on sitoutunut pariisin ilmastosopimukseen ja hallitus on asettanut tavoitteeksi että suomi on hiilineutraali vuonna ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen ilmastotavoitteet on yksinkertaisesti täytettävä vaihtoehtoja ei ole tässä asiassa itse olisin toivonut vielä enemmän kunnianhimoa esimerkiksi maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat pysyneet koko kaksituhatta luvun samalla tasolla ilmastopaneelin mukaan sektorin päästöjä pitäisi laskea kaksikymmentäkahdeksan prosenttia mikäli vuoden kaksituhattakolmekymmentäviisi hiilineutraaliustavoite halutaan saavuttaa onkin tärkeää että budjetissa muun muassa maatalouden aloittamis ja investointiavustuksiin lukeutuvista määrärahoista hiilineutraaliuden tavoitteita edistetään määrärahoilla jotka parantavat ympäristön tilaa ja lisäävät uusiutuvan energian käyttöä edistäviä investointeja maatalouden ympäristötoimiin ja maankäyttösektorin ilmasto ohjelmaan ohjataan rahoitusta myönteistä on myös se että ilmastopaneelin rahoitusta lisätään merkittävästi tästä me saamme konkreettista hyötyä myös ilmastolain päivitystyössä kuten ministeri mikkonenkin on todennut myös asumisen energiatehokkuuteen panostaminen on ilmastoteko kivihiiltä korvaavien investointien tukemiseksi ehdotetaan korotusta energiatuen myöntämisvaltuuteen autoilua ja joukkoliikennettä pyritään ohjaamaan ilmaston kannalta kestävämpään suuntaan ja verotuksessa haetaan ilmastotavoitteita edistäviä ratkaisuja ja nopeutetaan siirtymää pois fossiilisista polttoaineista nämä askeleet vieläkin liian pieniä minä itse toivoisin lisää kunnianhimoa tästä huolimatta minä tunnen iloa ja ylpeyttä siitä että luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi budjetista löytyy asiallisen mittaisia askeleita luonnonsuojelun rahoitus nousee ensi vuonna ennätykselliset sata miljoonaa euroa merkittävä osa tätä kokonaisuutta on uusi helmi ohjelma jolla kunnostetaan hoidetaan ja suojellaan luonnon monimuotoisuudelle arvokkaimpia elinympäristöjä elinympäristöjä siis suojellaan ja ennallistetaan soita kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja ja hoidetaan perinneympäristöjä ja metsäisiä elinympäristöjä myös etelä suomen metsien monimuotoisuusohjelma metson rahoitusta lisätään ja myös vaelluskalakantojen elvyttämiseen on rahoitusta eläinten kannalta on hyvä myös se että eläinsuojeluasiamiehen virka nyt palautetaan arvoisa puhemies palaan tarkemmin ilmasto ja ympäristöpolitiikkaan kun ympäristöministeriön sekä maa ja metsätalousministeriön pääluokkia käsitellään tähän lopuksi haluan kuitenkin vielä todeta että valitettavasti avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon ovat budjettiesityksessä vähenemässä toivon että me voimme tähän asiaan vielä vaikuttaa eduskuntakäsittelyn aikana

arvoisa puhemies hallituksen pitäisi näyttää taloudenpidossa esimerkkiä muille tällä hetkellä näin ei totisesti ole tulonjakoa ja menojen kasvattamista veroilla velalla omaisuutta myymällä pääministeri rinne nostaa kuukaudessa lähes kaksituhattaviisisataa euroa enemmän palkkaa kuin edellinen pääministeri ovatko nämä niitä arvovalintoja ja esimerkinnäyttöä palkkioita on korotettu ja samaan aikaan on poistettu aiempi seitsemän prosentin leikkaus mielestäni tämä viiden miljoonan euron lisäys ei todellakaan ole säästöjen poistoa kuten aiheesta tiedotettiin vaan räikeää menojen lisäystä tämän lisäksi ministereiden ja heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkausmenot kasvavat ensi vuonna peräti seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia erityisavustajia ja valtiosihteereitä on tällä hetkellä hallituksella yli kahdeksankymmentä kappaletta kun edellisen hallituskauden lopussa erityisavustajia ja valtiosihteereitä oli

selityksenä tähän on kuultu pääministeri rinteeltä muun muassa suomen eu puheenjohtajuuskausi kun kausi loppuu vuodenvaihteessa niin kuka tässä salissa istuvista uskoo hallituksen valtiosihteerien ja erityisavustajien määrän laskevan en itse pidätä hengitystä tätä odotellessa myös puoluetukeen on tulossa kuuden miljoonan euron korotus tämäkin lisäys on täysin aiheeton kyse on huonon esimerkin näyttämisestä ja jälleen raha on pois niiltä ihmisiltä ketkä sitä todella täällä tarvitsisivat kuten vaikkapa eläkkeensaajilta joille sdpn vappuna lupaama vappusatanen ei tule toteutumaan silti pääministeri rinteen itsetunto tuntuu olevan kuin pankkiirilla torstaina kallessa hallitus leikkaa kotitalousvähennystä yhdeksälläkymmenelläviidellä miljoonalla eurolla kotitalousvähennyksen leikkaaminen on selvässä ristiriidassa hallituksen talouden purkamiseen ja elintärkeän työllisyyden parantamiseen liittyvien tavoitteiden kanssa kotitalousvähennys auttaa perheiden arkea ollen elintärkeä myös tuhansille vanhuksille esimerkiksi kodin siivouksen osalta tämä muutos tuo sadoille ja taas sadoille siivousta käyttäneille vanhuksille yli kahdensadan euron lisälaskun vuodessa leikkaus kohdistuu juuri niihin ihmisryhmiin jotka eivät ilman apua pärjää arvoisa puhemies pääministeri rinne kertoi yhdeksästoista yhdeksättä tässä salissa on merkittävä satsaus suomalaiseen koulutusjärjestelmään monen vuoden jälkeen merkittävä satsaus miljardien satsaus tällä vaalikaudella koulutukseen

sydämestäni että sentään tämä pääministeri rinteen lupaama miljardien satsaus suomalaiseen koulutusjärjestelmään tällä vaalikaudella toteutuu ja ettei sekin ole seuraava petetty lupaus kuten vappusatanen tai ministeri kiurun hoitajamitoitus josta puuttuvat enää vain rahat ja hoitajat

eivät pääse ja ei toteudu no mistä rahat tehdään nopea katsaus yhteen tämän talon tabuun kehitysapuun hallitus tähtää pitkällä aikavälillä kehitysyhteistyöosuudessa nolla pilkku bruttokansantuotteesta mikä tarkoittaisi yli yhtä pilkku kuutta miljardia euroa vuodessa nyt budjetissa on varattu kehitysapuun noin yksi miljardi ja sekin on liikaa moni varmasti kysyy salissa minkä takia koska kukaan ei tunnu oikeasti tietävän mihin nämä valtavat rahavirrat konkreettisesti käytetään onko kuinka uskottavaa ajatella että ulkoministeriöltä saadun tiedon mukaan suomen antamasta vuosittaisesta melkein miljardin euron kehitysavusta vuonna vain kaksikymmentäseitsemäntuhattaneljäsataaviisikymmentäviisi euroa on takaisinperinnässä väärinkäytön vuoksi kun kuitenkin ykn väistynyt pääsihteeri ban ki moon on myöntänyt että noin kolmekymmentä prosenttia kehitysavusta menee korruptiolle siinä olisivat rahat vaikkapa hoitajamitoituksen kuntoon laittamiseen tuntuu että hallituksen talouspolitiikassa kiivetään räikeän etupainotteisesti ja velkarahalla pitkin hattaravuorta vaikka valtiovarainministeriö kertoi eilen hallituksen työllisyystavoitteen karkaavan ja talouskasvun hiipuvan ennusteen mukaan julkinen talous on vuonna kaksikymmentäkolme noin kolme pilkku seitsemän miljardia alijäämäinen kaiken tämän jälkeen pelottavinta on että pääministeri rinteen sana ja lupaukset näyttävät pitävän kuin lukin seitti

arvoisa puhemies

koskaan korostaa liikaa tässä budjettiesityksessä otetaan merkittävä harppaus elinkelpoisen planeettamme suojelemiseksi ja ihmiselämän ja ihmiskunnan kukoistuksen edellytyksien turvaamiseksi budjettiesityksessä panostetaan luonnonsuojeluun sadalla miljoonalla eurolla aikaisempaa enemmän sata miljoonaa jotka eivät tule hetkeäkään liian aikaisin ilmaston kannalta metsät ja maaperät ovat kriittisen tärkeässä roolissa hiilen sitojina budjetissa panostetaan näihin näillä luonnonsuojelurahoilla tehdään todella tärkeää työtä niillä ennallistetaan soita ja muita luontotyyppejä perustetaan uusia luonnonsuojelualueita vahvistetaan ympäristöhallintoa suojellaan vanhoja metsiä ja pidetään yllä kansallispuistojemme rakenteita hallitus myös leikkaa ympäristölle haitallisia tukia tukee ympäristöystävällisempää energiaa ja energiaremontteja ja edistää ekologista liikkumista panostukset ympäristön ja luonnonsuojeluun eivät ole mitään enempää tai vähempää kuin kohtalon kysymys etenkään enää tänä aikana ei ole varaa ajatella että ja luonnonsuojelu ovat jokin erillinen oma kokonaisuutensa luonnon monimuotoisuus ja ympäristön hyvinvointi liittyy kaikkeen ilman hyvinvoivaa maapalloa ei ole lopulta ihmiskuntaa ilman mehiläisiä ja muita pölyttäjiä meillä ei ole ruuantuotantoa eikä lopulta ruokaa ääri ilmiöiden lisääntyessä ei ole enää samoissa määrin turvallisia asuinseutuja ilman monimuotoisia monimuotoisia luontotyyppejä meillä on vähemmän elinkelpoisia asuinseutuja sen sijaan on lisääntyviä aavikoita ja pelkistyviä asuinkelvottomia ympäristöjä jos ympäristöjen pilaantuminen lajien kato ja maapallon kurjistuminen jatkuu ei ole enää lopulta taloutta yhteiskuntaa tai sivilisaatiota luonto on rajattoman monimutkainen joukko keskinäisriippuvuuksia ja takaisinkytkentöjä muutokset voivat voivat saada aikaan uusia odottamattomia muutoksia esimerkiksi mainittu mehiläisten väheneminen johtaa luonnon monimuotoisuuden kapenemiseen sillä paitsi viljelyskasvit myös villit kasvit ovat riippuvaisia pölyttäjien läsnäolosta elinympäristöjen häviäminen ja luonnon monimuotoisuuden kapeneminen ovat puolestaan keskeinen pölyttäjiä uhkaava tekijä arvoisa puhemies meidän on tehtävä kaikkemme jotta tuhoisat kehityssuunnat saadaan pysäytettyä siksi on tärkeää ja arvokasta että tämä budjetti tuo mukanaan merkittäviä luonnonsuojelun panostuksia luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ei ole vain sademetsien ongelma myös meillä suomessa metsäluonnon väheneminen on johtanut monien tuttujen kotoperäisten lajien harvenemiseen ja uhanalaistumiseen samaan aikaan ilmaston lämpeneminen tuo maahamme uusia lajeja ja siirtää tuttuja lajeja lajeja uusille seuduille ja ajaa ne ahtaammalle muutokset lumihangissa vaikeuttavat pesimistä jo nyt pohjoisen lajeilla tulee vastaan jäämeri ilmaston lämpenemisellä ja lajien kadolla on myös yhteys joka kulkee molempiin suuntiin tämä kierre on aiheutunut ihmisten toiminnasta ja vain määrätietoisilla toimilla sitä voidaan hidastaa ja katkaista

arvoisa puhemies

on yhteiskunnalle erittäin tärkeä asia luottamus siihen että kaikista myös pienimmistä ja heikoimmista pidetään tässä yhteiskunnassa huolta pohjoismainen hyvinvointivaltio ja sen mukaiset universaalit etuudet ja palvelut ovat rakentaneet meille yhteiskunnan jossa suomi listataan parhaiden joukkoon muun muassa osaamisen kilpailukyvyn ja onnellisuuden mittareilla

ole täydellinen mutta se on hyvä askel oikeaan suuntaan toivon että saisimme vielä eduskuntakäsittelyn aikana tehtyä muutamia hienosäätöjä budjettiin pieniä lisäyksiä kaipaavia kohteita ovat esimerkiksi naisjärjestöjen rauhanjärjestöjen ja ympäristöjärjestöjen tuet arvoisa puhemies nostan esiin muutamia huomioita hallituksen budjettiesityksestä oikeusministeriön hallinnonalalla tuomioistuinten toimintaa tehostetaan jotta käsittelyajat lyhenevät perustetaan uusia tärkeitä tehtäviä muun muassa naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä ja vanhusasiavaltuutetun tehtävä ylivelkaantuneiden kansalaisten avunsaantia parannetaan sisäministeriön hallinnonalalla maahanmuuttoviraston lupakäsittelyä nopeutetaan panostaminen maahanmuuttoviraston oleskelulupakäsittelyyn käsittelyaikojen lyhentämiseksi on tärkeää venyneet prosessit ovat johtaneet turvapaikanhakijoiden osalta inhimillisesti kestämättömään tilanteeseen ja esimerkiksi työlupien kohdalla vaikeuttaneet merkittävästi myös yritysten kykyä rekrytoida osaajia turvapaikkaprosessien tehostaminen on paitsi inhimillistä myös taloudellisesti järkevää koska prosessien venyessä hakijat ovat usein vastaanottokeskusten asiakkaina toisin kuin viime kaudella tehostamisen on tapahduttava oikeusturvasta huolehtien ympäristöministeriön osalta budjetissa on myös useita myönteisiä esimerkiksi asuntopoliittisia avauksia kuten määräraha asunnottomuuden poistamiseksi sekä asunnottomuuden tilastoinnin kehittämiseen toki olisi suotavaa että kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa toteutettaisiin vieläkin suuremmalla volyymilla arvoisa puhemies subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen on on erittäin tärkeää sillä varhaiskasvatus on ennen kaikkea lapsen oikeus lisäksi varhaiskasvatuksen laatuun ja henkilöstön jaksamiseen panostetaan pienentämällä yli kolmevuotiaiden ryhmäkokoja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle kahdeksaantoista ikävuoteen asti on yksi merkittävimpiä koulutuspoliittisia uudistuksia vuosikymmeniin oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa että samalla tehdään toisen asteen oppimateriaaleista maksuttomia ja tämä on hyvä asia edellisen hallituksen massiivisia leikkauksia ammatilliseen koulutukseen ei pysty yksi budjetti täysin korjaamaan mutta tämä työ saadaan hyvään alkuun kun ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin nyt osoitetaan lisämäärärahoja

arvoisa puhemies

mielestäni todeta että meillä on täällä tänään ollut historiallinen päivä kun kokoomuskin on edustaja heinosen äänellä ilmoittanut tässä salissa kannattavansa hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin ja sitä täytyy tietysti ilolla tervehtiä näin ei ollut vielä ennen vaaleja toinen asia josta lähetän terveiset oppositiossa olevalle kokoomukselle ja erityisesti edustaja satoselle joka totesi täällä salissa aikaisemmin tänään että hallituksen kohteet ovat budjettiesityksessä pääosin hyviä tämä on mielestäni erittäin hienoa ja rakentavaa oppositiopolitiikkaa arvoisa puhemies haluan myös kiittää hallitusta onnistuneesta budjettiesityksestä on selkeästi havaittavissa että politiikan suunta on nyt muuttunut kyse ei ole enää lyhytkatseisesta kilpailukyvyn varmistamisesta vaan kauaskantoisen politiikan rakentamisesta suomen rakentamisesta jossa jokainen pidetään mukana kävin vaalikevään aikana paljon keskusteluita huolestuneiden helsinkiläisten kanssa politiikan nykysuunnasta oma tulevaisuus arvelutti vanhusten palveluiden ja toimeentulon tila sekä tulevien sukupolvien pärjääminen ilmastonmuutoksen ja koulutusleikkausten ympäröimänä herättivät huolta

vuoden budjettiesityksessä laivan suunta on nyt käännetty ja on aika viedä näitä muutoksia eteenpäin vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetti vahvistaa ihmisten hyvinvointia talousarvioesitys sisältää merkittäviä tulevaisuusinvestointeja koulutukseen lähiöohjelmaan suomalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä luonnonsuojeluun vaikka kokoomus yritti kovasti toisin viime viikolla väittää harjoittaa uusi hallitus aktiivista ja vastuullista finanssipolitiikkaa hidastuvan talouskasvun näkymiin on reagoitu kasvua ja kokonaiskysyntää tukevilla lievästi elvyttävillä finanssipolitiikan toimilla tämä linja on saanut tukea myös arvostetuilta talouspolitiikan asiantuntijoilta arvoisa eduskunta meillä on käsissämme tulevaisuusbudjetti on ennen kaikkea talouskasvun edellytyksiä vahvistavista investoinneista joilla tuetaan koulutusta vähennetään eriarvoisuutta ja turvataan luonnon monimuotoisuus hyvinvointi kuuluu kaikille ja olenkin tyytyväinen siihen että hallituksen päätöksissä korostuu sosiaalinen oikeudenmukaisuus erityisen iloinen siitä että nyt vanhuspalveluita parannetaan sekä pienimpiin eläkkeisiin tullaan tekemään korotukset arvoisa puhemies haluaisin kiinnittää vielä huomiota kahteen keskeiseen asiaan koulutukseen ja alueiden alueiden kehittämiseen haluan kiittää hallitusta siitä että koulutusjärjestelmää halutaan kehittää aina päivähoidosta jatkuvaan oppimiseen asti hallitus palauttaakin subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden edistää määrätietoisesti varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen laatua ja tasa arvoa sekä laajentaa oppivelvollisuusiän aina kahdeksaantoista ikävuoteen asti tämän lisäksi hallitus aikoo käynnistää lähiöohjelman ja sille on erikseen varattu ensi vuodelle vuodelle neljä miljoonaa euroa tämä on hieno teko suomen väestökehityksen suuntautuessa suuriin kaupunkeihin kuten helsinkiin on keskeistä että kaupunkeihin muodostuvista alueista pidetään huolta alueiden eriarvoistuminen on herättänyt paljon huolta täällä helsingissä ja nyt siihen hallituksestakin suunnataan toimia arvoisa puhemies arvostettu pitkän linjan talousvaikuttaja sixten korkman on todennut tämän lokakuun alussa olennaista on että elvytys toteutuisi panostamalla tulevaisuuteen kyse voi olla tie ja ratahankkeista ympäristönsuojelusta tai koulutuksesta ja tutkimuksesta nuorten koulutustasoa pitää nostaa se on avain pärjäämiseen näin hallitus juuri pyrkii tekemään

arvoisa puhemies hallitusohjelman talouslinjauksista syntyy vaikutelma että ensin on linjattu että rahaa jaetaan kertaluontoisia ja pysyviä menolisäyksiä perustellaan kasvutavoitteilla jotka nykyisessä taloustilanteessa ajatellen ovat vähintään hypoteettisia tietysti sopii toivoa suotuista talouskehitystä erityisesti koska pääministeri rinteen hallituksen talouspolitiikan linjaa ei ole laadittu niinkään talousrealiteettien perustalta ainakaan siinä määrin kuin julkiselta taloudenhoidolta pitää edellyttää pääministeri rinne on aikaisemmin kertonut noudattavansa vastasyklistä finanssipolitiikkaa kuitenkin hallitus on päättänyt keväällä hallitusohjelmassa lisätä tuntuvasti julkisia menoja samalla julkisen talouden kestävyyden laskelmat perustuvat oletettuun talouden ja työllisyyden jatkuvaan kasvuun kyse on ollut siis lähtökohtaisesti myötäsyklisestä taloussuunnitelmasta jossa päätetyt menolisäykset on saatettu tehdä keväällä korkeasuhdanteessa tai itse asiassa jopa aivan suhdanteen huipulla nyt muutamaa kuukautta myöhemmin kasvuennusteet ovat selvästi heikenneet tai ainakin tasoittuneet alhaisemmalle tasolle merkit ovat toki olleet ilmassa jo koko tämän vielä pidempään myös puheet ministeriaitiosta ovat käyneet selvästi varovaisemmiksi hallitus saattaakin siis päätyä tekemään nimenomaan vastasyklistä talouspolitiikkaa ainakin lisäämään julkisia menoja mutta heikkenevässä talouskasvun tilanteessa silloin kuitenkin jo valmiiksi alijäämäisen julkisen talouden kestävyys voi revähtää koska lisämenojen rahoituspohjana hallitusohjelmassa on oletettu olevan nimenomaan kohentunut talous ja työllisyystilanne asetelma on kummallinen ensin kertaluontoisia menoja päätettiin tehdä kolmella miljardilla ja pysyviä julkisen talouden menoja lisätä yhdellä pilkku neljällä miljardilla menot rahoitetaan kasvavalla alijäämällä siis velaksi taantumaa varten talousohjelmassa kerrotaan puolestaan mekanismista joka mahdollistaa miljardin euron ennalta määritellyt menolisäykset poikkeuksellisen vakavan suhdanteen tilanteessa herää kysymys mikä logiikka tässä on menoja päätetään lähtökohtaisesti lisätä kolme miljardia kertaluontoisesti ja yksi pilkku neljä miljardia pysyvästi ja jos ja kun todennäköisesti taantuma iskee siihen on varattu yhden miljardin vain miljardin menolisäykset vastasyklistä talouspolitiikkaa ajatellen lukujen mittasuhteet ovat hyvin erikoiset kun menoja on siis nostettu niin vahvasti etupainotteisesti hyvät edustajat taloussuunnitelmaan sisältyy riskejä joita on vielä syytä nostaa esiin erikseen ensinnäkin jo suhteellisen pieni taantumariskien toteutuminen heittää talouslaskelmat pahasti allikkoon tarkastelujakson aikana jo prosentin tai vajaan lasku bruttokansantuotteessa suhteessa perusuraan lisäisi julkista velkaa merkittävästi vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä sivulla seitsemänkymmenenkuuden julkisen talouden suunnitelmassa on on esitetty näitä laskelmia toiseksi suomen kotimarkkinoiden kehitys on pitkään laiminlyöty vaikka tarvitsisimme selvästi elinvoimaisempia kotimarkkinoita myös kasvualustaksi yrityksille ja sitä myöten työllisyydelle elinvoimainen talous edellyttää väistämättä sekä vetäviä vientimarkkinoita että vetäviä kotimarkkinoita tätä kroonista suomalaisen yhteiskunnan epäkohtaa ei ole korjattu kolmanneksi emme voi sulkea pois poikkeuksellisiakaan tapahtumia finanssimarkkinoilla jotka johtuvat rahapolitiikan poikkeuksellisen laajamittaisista ja historiallisista vääristymistä arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan kyseessä on monessa mielessä hutera taloussuunnitelma tuleville vuosille tämä kehitys näyttää valitettavasti olevan huonoa jatkoa mitä suomen talouspolitiikassa on tapahtunut jo pidempään kuluneen reilun kymmenen vuoden aikana suomen velkaantumisnopeus on ollut huimaa velka on lähes tuplattu sitten finanssikriisin nyt julkista velkaa ja alijäämää lisätään noususuhdanteessa ja suhdannehuipullakin on syytä myös muistuttaa että taloussuunnitelma on räikeässä ristiriidassa ennen eduskuntavaaleja esitetyn valtiovarainministeriön oman virkamiesjohdon näkemyksen kanssa

arvoisa

on todennut siitä mitä esimerkiksi palkkatuella saataisiin aikaiseksi elikkä meillä olisi yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä enemmän töissä jos ikääntyvien työllisyys olisi sama kuin ruotsissa ja myönteinen vaikutus olisi noin kaksi ja puoli miljardia euroa julkisen talouden jäämää elikkä meillä ei olisi yhtään hädän päivää muissa pohjoismaissa työllisyys on paremmalla tasolla koska noissa maissa panostetaan palkkatukeen ja palveluihin näin rinteen hallitus tulee tekemään ja tämä on yksi mahdollisuus mikä myös parantaa työllisyyttä ihan merkittävästi arvoisa puhemies antti rinteen hallitusohjelmassa lähdetään muuttamaan politiikan suuntaa kansa halusi muutoksen politiikan suuntaan vaaleissa äänestäessään sosiaalidemokraatteja vuoden budjetti vastaa hallitusohjelmakirjauksia ja parantaa pienituloisten asemaa sekä luo uskoa tulevaisuuteen se on sosiaalisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävä rinteen hallitus palauttaa jo tämän vuoden kolmannella lisätalousarviolla kiky leikkauksen menetykset kunnille kaksisataakolmekymmentäseitsemän miljoonaa euroa ja sitten se toinen osa kaksisataakuusikymmentä miljoonaa tulee budjetissa kuntien valtionosuuksia lisätään vuodelle yksi pilkku yksi miljardia myös varhaiskasvatuksen lisäkustannukset korvataan kunnille tämä kulunut vuosi on mennyt ja tulee menemään edelleenkin edellisen hallituksen esittämin toimin kun täällä on kuunnellut näitä puheita niin jotenkin tuntuu että rinteen hallitusohjelma ja budjetti olisivat jo nyt voimassa mutta nyt mennään edelleenkin edellisen hallituksen budjetilla lukuun ottamatta sitä toista lisätalousarviota jolla pistetään liikkeelle liikenneinfraa kehittäviä hankkeita parantamaan henkilöiden ja tavaroiden liikkumista suomen väylillä investoinnit infraan ovat parhainta aluepolitiikkaa koulutuksen lisäksi arvoisa puhemies hallitus hallitus näkee investoinnit osaamiseen ja koulutukseen keskeisenä suomen hyvinvoinnin työllisyyden ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisena rinteen hallitus tekee erilaista talouspolitiikkaa kuin tämäkin voi joitakin hämmentää talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen haluamme että talouskasvu hyödyttää kaikkia ei vain niitä joilla menee jo valmiiksi hyvin lisäksi tämä hallitus toteuttaa aktiivista finanssipolitiikkaa joka mitoitetaan suhdannetilanteen edellyttämällä tavalla hallitus panostaa niihin tekijöihin jotka lisäävät hyvinvointia ja vahvistavat talouskasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä esim koulutukseen lisätään ensi vuonna noin kolmesataaviisikymmentä miljoonaa ja etuuksia ja palveluita vahvistetaan esimerkiksi takuueläkkeeseen tulee viisikymmentä euroa lisää ja kansaneläkkeeseen kolmekymmentäneljä kolmekymmentäneljä euroa kuukaudessa perusturvaan tehdään kahdenkymmenen euron tasokorotus indeksikorotukset tehdään etuuksiin ja palvelujen rahoittamiseen normaalisti neljän vuoden tauon jälkeen arvoisa puhemies oppivelvollisuusikää nostamalla parannetaan nuorten tulevaisuuden työllisyys ja tulokehitystä pelkän perusasteen suorittaneiden ihmisten työllisyysaste on vain noin neljäkymmentä prosenttia kun taas toisen asteen suorittaneiden noin seitsemänkymmentä prosenttia ja korkeakoulutettujen yli kahdeksankymmentäviisi prosenttia koulutus parantaa merkittävästi työllisyyttä mutta myös työuran kestoa korkeakoulutettujen työurat kestävät jopa viisitoista vuotta perusasteen varassa olevia pidempään koulutustason nostaminen on välttämätöntä jos haluamme nykyistä merkittävästi korkeampaa työllisyyttä samalla on kuitenkin huolehdittava siitä että osaavaa työvoimaa on tulevaisuudessa myös teollisuuden ja palveluiden eri tasoilla arvoisa puhemies vielä lyhyesti väylistä perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää kolmensadan miljoonan euron tasokorotusta tie raide ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi kokonaisuutena se on se on

hallituksen ajalle kaksi pilkku yksi miljardia ja perusväylänpidossa yksi pilkku neljä miljardia näillä esityksillä tulemme menemään eteenpäin kohti parempaa työllisyyttä kiitoksia

arvoisa puhemies hallituksen talousarvioesitys on juuri sitä mitä alkukesällä julkaistu hallitusohjelma lupaa mutta odotukset seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteen saavuttamisesta ovat täysin epärealistisia

ei tarjota uskottavia ratkaisukeinoja siihen miten tavoite kyettäisiin saavuttamaan tämä kuuluisa seitsemänvitonen on se minkä varaan myös budjetti on rakennettu kulupuoli kasvaa vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarviossa hieman yli kaksi miljardia tämä on neljän prosentin korotus vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioon verrattuna yli miljardin pysyvien menojen korotus varmistaa että rahat valtion kirstussa hupenevat jatkossakin ja seitsemänsadanviidenkymmenen miljoonan kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit eivät meitä pelasta hiipuvalta talouskasvulta valtionvelka tulee kipuamaan tämän budjetin myötä sataanyhdeksään miljardiin euroon eikä tässä vielä kaikki vaan valtion tuottavaa omaisuutta ollaan lihoiksi oikein urakalla eikö tämä ole vasemmiston perinteisen linjan vastaista vai puhaltavatko sielläkin talouspolitiikan osalta uudet tuulet onko tämä vastuullista ja ja järkevää nykyisiä ja tulevia sukupolvia ajatellen en voi väittää liiaksi ikävöiväni sipilän hallitusta mutta kyllä sen talouspolitiikka oli vastuullisemmalla pohjalla verrattuna nykyhallitukseen hämmästelenkin suuresti miten keskusta voi olla mukana tällaista löysää talouspolitiikkaa harjoittavassa hallituksessa kun se vielä viime vaalikaudella pyrki vastuulliseen taloudenpitoon toinen hallituksen ja ja erityisesti keskustapuolueen politiikkaan liittyvä polttoaineiden neljännesmiljoonan veronkorotukset autoilu ja lämmityskulut nousevat tämän myötä monilla suomalaisilla ja tämä kohdistuu erityisesti maaseudun väkeen eikö hallitus välitä heistä kun tällaista menee tekemään asumisen kalleus on suomessa merkittävä ongelma ja yhä edelleen tämä maa pitkine välimatkoineen on paikka missä auto on monille aivan välttämätön arvoisa puhemies hyvää hallituksen budjetissa on yritys kohentaa köyhimpien eli pienituloisten eläkeläisten työttömien ja opiskelijoiden asemaa luonnosta huolehtiminen on todella tärkeää tie ja ratahankkeisiin panostaminen on kelpo asia ja sisäiseen turvallisuuteen panostaminen järkevää ja aivan välttämätöntä kun uudentyyppiset turvallisuusuhat kohdistuvat maahamme arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto on myös hyvä asia luettelin siis juuri monia hyviä panostuksia tässä

budjetissa mutta vakavaa pohdintaa ja huolta aiheuttaa se että konkreettisten toimenpide esitysten puuttuminen

tulevien tulevien menojen kattamiseksi on todellista elikkä niitä ei ole siksi päätelmäksi jää että valtion omaisuutta myydään ja lainaa otetaan kasvatetaan siis

tiedossa on ollut jo kauan että maailman talouskasvu on hiipumassa ja se tulee vaikuttamaan myös suomen talouteen mutta annetaan nyt sitä aikaa hallitukselle näyttää vuoden päästä tiedämme miten hallituksen budjettiesitys on toiminut ja ennen kaikkea onko vaalilupaukset täytetty ja koska tänäänkin on voimallisesti puhuttu nolla pilkku seitsemän hoitajamitoituksesta perussuomalaiset ovat jo heti alusta lähtien halunneet hoitajamitoituksen nolla pilkku seitsemään meillä on paljon myös hoitajataustaisia edustajia joihin itsekin kuulun tiedämme että työ on vaativaa sitä että hallitus siirtää hoitajamitoituksen voimaantulon vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme huhtikuuhun ja näin ollen seuraavan hallituksen kontolle ei kukaan ymmärrä kiitos

arvoisa puhemies julkisessa taloudessa on edelleen kestävyysvaje jota ei nähdäkseni ole vielä ratkaistu valitettavan vähän kuulen hallituksen puhuvan tästä valtionvelkaa kasvatetaan vaikka väestön enemmistö tuoreen tutkimuksen mukaan odottaa velanoton vähentämistä lopettamista menoja kasvatetaan reippaasti vaikka rahoituspohjaa ei ole varmistettu kunnille säädetään lisää velvoitteita vaikka ne kyntävät syvällä jo nykyistenkin tehtävien ja historiallisen vaikean taloustilanteensa kanssa eilen kuulimme kun valtiovarainministeriökin arvioi että hallituksen työllisyystavoite karkaa ja talous hiipuu alle prosenttiin lähivuosina arvio kuului ettei se riitä hyvinvointivaltion tarpeisiin tämä on huolestuttava tilanne jonka pitäisi herättää meidät kaikki tässä salissa olkoonkin että budjetissa on sinällään monia ihan hyviä lisäyksiä huoli kuitenkin kohdistuu hallituksen talouspolitiikan isoon kuvaan joka näkyy konkreettisesti tässä budjetissa jos hallitus todella tähtää kestävään yhteiskuntaan miten tämä riski on otettu huomioon tässä budjetissa fiksuja panostuksia kannattaa toki tehdä mutta niille on oltava rahoitus ja tässä budjetissa se tarkoittaa esimerkiksi sitä että työllisyystavoitteista pitäisi kiireesti päästä työllisyystekoihin hallitus on hehkuttanut myöskin panostuksia tutkimukseen ja koulutukseen olen kuitenkin huolissani siitä miten tämä tehdään lukuisia kertoja olemme tässäkin salissa puhuneet siitä ettei toisen asteen ongelmia ratkaista palkkaamalla määräaikaisia opettajia muutamaksi vuodeksi onko mietitty mitä sen jälkeen hallitus puhuu korkeakoulujen kunnianpalautuksesta ja hallituksen tekemästä arvovalinnasta korkeakoulutukseen on lisätty kuusikymmentä miljoonaa mutta se on hupenemassa lähinnä opiskelupaikkojen lisäämiseen ellei opiskelupaikkojen lisäämisestä aiheutuvia kustannuksia kompensoida korkeakouluille uppoavat jo myönnetyt lisärahat lähes täysin näiden uusien vastuiden toteuttamiseen minkälainen kunnianpalautus tämä on entä rahoitetaanko lisäykset yliopistoille leikkaamalla akatemian tutkimusvaltuuksia kolmekymmentä miljoonaa vuonna kaksituhattakaksikymmentä yliopistojen raha ei lisäänny siitä että sitä siirretään taskusta toiseen tai miksei vielä rohkeampia ja kohdenneta tulevaisuusinvestointeja yliopistojen pääomitukseen mikä loisi pidempiaikaisen ratkaisun tätä olemme kokoomuksena esittäneet entä onko edelleen tavoitteena saada nostettua tki panostukset neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta budjetin valossa ei tältä näytä tki panos näyttäisi pysyvän kahdessa pilkku seitsemässäkymmenessäkahdessa prosentissa bktstä sitten pari sanaa sosiaali ja terveyspalveluista terapiatakuusta hoitotakuusta mitoituksista puhutaan täällä kauniisti mikseivät ne näy talousarviossa kunnolla se näin ytimekkäästi vielä liikenteestä tunnin junat vaativat selkeän tavoiteaikataulun tällä valmistelutahdilla huoli on että emme ehdi kiinni seuraavaan eu rahoitushakuun tämä on kriittisen tärkeä asia pirkanmaan osalta todettakoon että on hienoa että hämeenkyrön ohitustielle on löytynyt rahoitus ja ysitiellä pätkän lisäkaista on hyvä alku mutta sielläkin suunnittelua pitäisi tehdä laajemmin myös vaitinaron risteysongelma valtatiellä kaksitoista kaipaa ratkaisua ja jos ympäristöystävällistä liikkumista halutaan edistää niin kaupunkipolitiikassa siihen olisi monenlaisia ratkaisuja niin täällä pääkaupunkiseudulla kuin sitten vaikkapa tampereella missä ratikan uuteen haaraan tulisi varata valtionosuus vastaavasti joukkoliikennetukea olisi kasvatettava merkittävästi nykyistä enemmän se lisäisi positiivisella tavalla liikkumistapojen muutosta kaupungeissa ja olisi positiivista kaupunkipolitiikkaa kiitos arvoisa

arvoisa herra puhemies olemme pieni maa meitä on vähän olemme pisara maailman meressä jotta selviämme ja menestymme meidän tulee tehdä yhteistyötä ja puhaltaa yhteen hiileen yhteistyön rakentaminen lähtee siitä miten puhumme toisillemme edustaja rantanen peräänkuulutti täällä toisten kunnioittamista olen samaa mieltä kilpaillaan siinä keskenämme meitä on täällä eduskunnassa erilaisia edustajia mikä on rikkaus meitä on erilaisia puolueita mikä on rikkaus ja meillä on arvomme joiden pohjalta toimimme teemme valintoja ja päätöksiä olen miettinyt tämän päivän keskustelun aikana mitä yhteisiä arvoja meillä on voisiko yhteistä olla lapset ja yhteinen tehtävämme lapsiystävällisen suomen rakentaminen ja samalla syntyvyyden kääntäminen nousuun siihen liittyen olemme kuulleet monta hyvää puheenvuoroa lapsissa on tämän maan tulevaisuus lapsiin panostaminen on tulevaisuuteen panostamista lasten eteen meidän kaikkien kannattaa tehdä yhdessä työtä sillä jokainen lapsi on mittaamattoman arvokas monet suomalaiset pitävät perhettä ja lapsia tärkeimpien arvojensa joukossa perhemyönteiset arvot ja lapsiystävälliset päätökset rohkaisevat maamme nuoria sitoutumaan perustamaan perheitä saamaan lapsia ja kasvattamaan heitä tulevaisuuden vastuunkantajiksi lapsia ja lapsia ja ympäristöä ei tule asettaa vastakkain kun suojelemme luontoa hoidamme ympäristöä huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta viljelemme ja varjelemme teemme sitä lapsillemme edustaja petelius kuvasi hienosti monimuotoisuuden varjelemista sillä on suuri merkitys esimerkiksi elinkeinoista

kehittämiseen ja se olisi suomelle hieno tulevaisuuden mahdollisuus meidän aikuisten tehtävä on ratkoa ilmastohaasteet ei lasten annetaan lasten olla lapsia suomi on jo hyvällä tiellä kuten edustaja hoskonen täällä sanoi on paljon konkreettisia tekoja ja ratkaisuja joita voimme tehdä ympäristön ja lajikadon eteen työtä riittää täällä suomessa ja siihen on varattu budjetissa rahoitusta huolehditaan myös maataloudesta että suomessa on mahdollisuus kasvattaa puhdasta suomalaista ruokaa ruoka kasvaa maalla siksi koko suomesta tulee pitää huolta meidän tulee auttaa erityisesti siellä missä suurimmat päästöt tehdään siihen tarvitaan kehitysyhteistyötä johon suunnataan myöskin rahaa meidän kehittää teknologiaamme ja viedä sitä maailmalle se tuo meille lisää työtä tehdään tätä kaikkea lasten ja tulevien sukupolvien vuoksi arvoisa puhemies budjetissa otetaan monia hyviä askelia perheitten tukemiseen yksinhuoltajien lapsilisät nousevat

lapsilisät nousevat myös neljännestä lapsesta eteenpäin pienimpiä vanhempain ja sairauspäivärahoja korotetaan päiväkotien ryhmäkoot pienenevät lasten koulua kehitetään koko koulupolkuun satsataan jotta jokainen lapsi pääsee koulussa kehittämään vahvuuksiaan jokaiselle taataan yksi harrastus koulupäivän yhteydessä myös opiskelevien lapsiperheiden toimeentulo paranee ja perhevapaauudistuksessa otetaan perheitten toiveet huomioon

arvoisa puhemies olemme hyvässä alussa tästä meidän tulee jatkaa seuraava askel voisi olla sitten lapsilisien reilumpi korottaminen kuten virossa on tehty lapset tekevät tulevaisuuden

arvoisa herra puhemies

että rahat eivät nyt millään riitä valtion pitää huolehtia kansalaisistamme ja maastamme on huolehdittava myös nykyhetkestä ja samalla luotava katsetta tulevaisuuteen maamme talouskasvun ennustetaan hidastuvan esityksessä mainitaan että vientikysynnän kasvu hidastuu voimakkaasti valtionomaisuuden myynti on vakava asia myyty omaisuus on aina myyty omaisuus näyttää siltä että liian kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja polttoaineveron korotukset ovat suomalaisen viennin ja vientiyritysten koetinkivi samoin kotimainen teollisuus ja maatalous tulevat varmasti kärsimään kunnianhimoisten tavoitteiden hinnasta minua kiinnostaa miksi meillä on näin kunnianhimoiset ja näin kalliiksi tulevat ilmastotavoitteet miksi me teemme enemmän kuin muut ja samalla hankaloitamme kansalaistemme arkea liikennepolttoaineiden verotuksen korottaminen koskee suomalaisiin yrityksiin kuljetuksiin ja ennen kaikkea myös maatalouteen haja asutusalueillakin tulee päästä töihin terveyskeskukseen ja ehkä jopa harrastuksiinkin kun polttoaineen verotus kiristyy käyvätkö kohta koneet kulkevatko kuljetukset edustaja antti lindtman aikaisemmin sanoikin että lapio lyödään maahan voidaanko siis rivien välistä lukea että käytetään lapioita kun koneiden käyttöön ei ole kohta mahdollisuutta kalliin polttoaineverotuksen takia olen huolissani myös maatalouden pärjäämisestä ja kotimaisesta tuotannosta oli mielenkiintoista että edustaja iiris suomela otti puheeksi espanjalaisen maanviljelijän kyllä nyt eniten kotimaisuudesta pitäisi olla huolissaan ainakin minun mielestäni hallituspuolueet ovat kertoneet niistä asioista jotka ovat talousarvioesityksessä toki on tärkeää puhua myös siitä mitä siellä ei ole tai mitä sieltä puuttuu missä on panostus lähiruokaan millaisia verotuksen keinoja että kotimainen ruoka on se ykkösasia vaikka keskustan hallituksessa ei lähiruuasta kovinkaan paljoa puhuta hoitajamitoitus puhututtaa ja se on tietysti saatava kuntoon mutta nostaisin esille myös omaishoidon meidän oma maamme olisi pahassa pahassa liemessä ellei meillä olisi omaishoitajia näitä arkisen työn ahertajia löytyy joka kunnasta ja ja kaupungista kuitenkaan tästä talousarvioesityksestä en löydä isoja omaishoitoon vaikuttavia asioita olisi jo aika laittaa omaishoito verottomaksi miksei vieläkään näin ole äskettäin oli mielenkiintoinen uutinen että eduskunta oli laittanut rahaa omaishoitoon mutta rahoja ei sitten ollutkaan kuuleman mukaan kaikkialla käytetty omaishoidon tarkoituksiin tähän seurantaan että on vaikuttavuutta on keskityttävä mitä se hyödyttää jos paukutellaan henkseleitä että laitettiin hyvään tarkoitukseen rahaa vaikka se raha meneekin johonkin ihan muuhun huoli kaikilla meillä on huoli vanhuksista miksi meiltä valuu rahaa ulkomaille todella paljon ja samaan aikaan lähihoitajat juoksevat kellon kanssa yksi valtio yksi kukkaro kyllä niitä asioita voi laittaa vastakkain tänään luvattiin että lähihoitajille on tulossa viidensadan euron palkanlisäys toivottavasti tämä myös pitää ja tämä täytetään vasta aloittaneena edustajana tässä keskustelussa olen oikeastaan todella yllättynyt ollut siitä kuinka paljon hallituksen puolelta on kommentoitu juuri perussuomalaisia ja perussuomalaisten tekemisiä päättelen siitä ilmeisesti perussuomalaiset ovat saaneet siis jo aiemminkin asioita aikaan täällä salissa on meillä tuossa takana tulevaisuus patsas naisen sylissä lapsi joka katsoo saliin sen pitäisi muistuttaa meitä edustajia siitä että huolehdimme myös tulevaisuudesta vaihdetaan kotimaisuus ykkösasiaksi

arvoisa puhemies

prosenttiin ja julkinen talous tulee saattaa tasapainoon vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä valtion menoja päätettiin hallitusohjelmassa lisätä puolueiden vaalilupausten kattamiseksi mutta hallitus kuitenkin vakuutteli että parantuvalla työllisyydellä ja veronkorotuksilla nämä uudet menot voidaan kattaa hallitus on myös korostanut että tehtyjä menolisäyksiä arvioidaan uudelleen mikäli riittäviä työllisyystoimia ei saada aikaiseksi tämä jää nähtäväksi arvoisa puhemies hallituksen vakuutteluilta putosi pohja alta eilen budjettiehdotus ja uusin taloudellinen ennuste julkaistiin ensinnäkin talouskasvu on hiipumassa tulevina vuosina alle prosentin emme voi puhua vielä taantumasta mutta siihenkin pitää varautua huolestuttavaa tästä kehityksestä tekee se ettei suomella ole käytännössä kerättynä rahaa sukanvarteen laihempia vuosia varten vaikka takanamme on voimakas nousukausi huonoihin aikoihin varautumisen sijasta hallitus lisää budjetissaan valtion menoja kahdella miljardilla eurolla tuntuu jatkuvan sellaisena kuin mitään huolia ei olisikaan tämän lisäksi valtion tuottavaa omaisuutta myydään ensi vuonna yhdellä pilkku kolmella miljardilla eurolla ja verotusta kiristetään jotta vaalilupaukset voidaan lunastaa meidän suurin huolenaiheemme tässä salissa on liittynyt hallituksen työllisyyspolitiikkaan niiden kolmensadantuhannen suomalaisen auttamiseen jotka ovat tällä hetkellä vailla työtä hallituksen työllisyystavoite makaa valitettavasti hötteikön päällä kuvaavaa on ettei hallituksen päätöksistä yhdellekään ole voitu laskea työllisyyttä lisäävää vaikutusta päinvastoin arvioiden mukaan hallituksen toimet vähentävät työllisyyttä jopa kuudellatoistatuhannella hengellä näin ollen työllisyyttä pitäisi kauden aikana pystyä lisäämään yhteensä seitsemälläkymmenelläviidellätuhannella vm toteaa myös ennusteessaan ettei hallitus pääse asettamaansa työllisyystavoitteeseen tällä haavaa ja mikäli tämä työllisyystavoite jää saavuttamatta samalla jää myös julkisen talouden arvion mukaan valtio ja kunnat ottavat uutta velkaa viisi pilkku viisi miljardia euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme julkisen talouden tasapaino on jäämässä näillä toimilla kauaksi ja velka taas tulevien sukupolvien maksettavaksi kolmanneksi arvoisa puhemies hämmästelen hallituksen veropolitiikan linjaa tuntuu siltä että tämä hallitus on unohtanut tavalliset palkansaajat jotka nousevat joka aamu ja lähtevät töihin monen palkansaajan verotus kiristyy ensi vuonna kun palkan sivukulujen kasvua ei palkansaajalle kompensoida veronmaksajain keskusliitto on arvioinut että keskituloisen palkansaajan verotus kiristyy ensi vuonna sadallakuudellakymmenellä eurolla päälle tulevat lisäksi ankarat korotukset polttoaineveroon kotitalousvähennyksen leikkaus ja asuntolainojen korkovähennyksen leikkaus käteen jää vähemmän ja eläminen maksaa enemmän näin se hyvät kollegat arvoisa puhemies valtiovarainministeriön virkamiehet ovat myös ilmaisseet huolensa budjetista niitä odotellessa totesivat vmn johtavat virkamiehet puhuttaessa hallituksen työllisyystoimista hälytyskellojen tulisi soida tässä kohtaa hallituksen päässä tämä budjetti kaipaa paljon korjaamista rohkeutta työllisyystoimien tekemiseen tarvitaan enemmän jotta yhä useampi suomalainen pääsee töihin ja hyvinvointipalveluiden rahoitus voidaan turvata aidosti olemme valmiita tukemaan hallitusta jokaisessa päätöksessä joka lisää työllisyyttä ja vie suomen julkista taloutta kohti parempaa tilaa vielä nuo toimet loistavat poissaolollaan

arvoisa puhemies hallituksen ensimmäinen talousarvioesitys on nyt käsittelyssä se on viiden puolueen hallituksen tekemä sopimus kaikkia tulevaisuuden päätöksiä nojataan se on sopimus siitä että asiat tullaan hoitamaan yhdessä yksikään puolue ei ole määrännyt yksin hallituksen budjettiesitystä talousarvioesityksessä on paljon hyvää keskusta haluaa että nousukauden jälkeen näköpiirissä olevaa taantumaa torjutaan elvyttämällä etupainotteisesti se on suhdannepoliittisesti kiistatta järkevää toisaalta taloustilanteen nyt parantuessa ja kun on edessäpäin suhdannenäkymiä että asiat eivät aina etene niin hyvin kuin voitaisiin kuvitella on aivan oikein että kaikkein pienituloisimmatkin pääsevät kasvuun paremmin mukaan monen pienituloisen asema paranee ja näkymään meille esimerkiksi ruokajonojen lyhenemisenä sekä asunnottomien ja toimeentulotuen saajien vähenemisenä perustienpidon liikennehankkeisiin varataan vuositasolla noin kolmensadan miljoonan euron korotus talvitienpitoon tulee kaksikymmentä miljoonaa euroa vuositasolla ja yksityisteihin kolmetoista miljoonaa euroa nämä kaikki ovat erittäin tärkeitä ihmisten liikkumiselle paikalliselle elinkeinoelämälle ja erityisesti alueille joilta puuttuu tai joilla on heikko julkinen liikenne savo karjalan alue mistä minäkin tulen on suurelta osin juuri tällainen alue liikennehankkeet myös työllistävät paikallisesti paljon ihmisiä ja ovat siksi tärkeitä kaikissa suomen maakunnissa maakunnille tulevaa aluekehitysrahaa voidaan jakaa jatkossa nykyistä ketterämmin ja se on tärkeää monissa maakunnissa kuten kotimaakunnassani pohjois karjalassa arvoisa puhemies meillä on kiistatta maassa isoja haasteita siinä kuinka saamme talouskasvun pysymään sellaisena että nostamme työllisyyttä niillä kuudellakymmenellätuhannella ihmisellä ja että saamme työllisyysasteen nostettua seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin nämä vaativat määrätietoisia toimia esimerkiksi yrittäjyyden suhteen ja toivonkin hallituspuolueilta yli puoluerajojen ja ja myös oppositiolta että näitä toimia tullaan tulevaisuudessa miettimään vakavasti ja mietitään yhdessä työmarkkinajärjestöille toivon viisautta tehdä oikeasti työllisyyttä parantavia toimia ja toivon niiden miettivän myös sitä että meidän kilpailukykymme säilyy toinen tärkeä kysymys on syntyvyyden jyrkkä aleneminen tähän pitää miettiä yli puoluerajojen ratkaisuja lapsiperhearjen sovittamisen opiskelun ja työn oheen on oltava nykyistä helpompaa ja joustavampaa perhevapaauudistus on tehtävä tällä hallituskaudella ja on korotettava mahdollisuuksien mukaan kaikkein tärkeintä on kuitenkin lapsiystävällisen ilmapiirin luominen maahamme siinä meidän kaikkien on on oltava mukana yli puoluerajojen arvoisa puhemies toisen asteen koulutuksen ulottaminen kaikille kansalaisille on periaatteellisesti hyvä asia samoin varhaiskouluun panostaminen hallituksen tehtävä on kuitenkin myös huolehtia siitä että jo valmiiksi haasteellisessa taloudellisessa asemassa olevat kunnat eivät joudu näiden uudistusten maksumieheksi ja tämä meidän on pystyttävä takaamaan talousarvioesityksessä ja hallitusohjelmassa on paljon hyvää kunhan pidetään huolta työllisyydestä ja talouskehityksestä monen ihmisen tilanne paranee tässä maassa ja suomi tulee olemaan entistä parempi paikka elää ja yrittää

arvoisa puhemies

hallituksen talousarvioesitys ensi on arvovalinta se unohtaa oman kansan hallituksen aloitettua työnsä pääministeri antti rinne lausui jotenkin niin että afrikan asia on meidän asiamme nyt budjetin julkaisun myötä sana näyttää muuttuneen lihaksi kehitysmäärärahoihin osoitetaan valtavia korotuksia tähän vuoteen verrattuna yhteensä satoja miljoonia euroja haaskataan ilman varmuutta siitä millainen vaikuttavuus näillä rahoilla saadaan aikaan tämä on täysin vastuutonta omia kansalaisia kohtaan miksi joku afrikka tai joku muukaan vieras maa olisi meidän asiamme vuosikymmeniä eurooppa ja suomi ovat haaskanneet satoja miljardeja kehitysapuun mitä todellisia tuloksia sillä

näyttää tuloksen saavutuksista lista taitaa olla aika lyhyt suosittelen jokaiselle luettavaksi entisen kehitysaputyöntekijän matti kääriäisen kirjaa kehitysavun kirous kirja osoittaa kuinka tehotonta ja valvomatonta avun käyttö on vastikään jonkin maan syrjäytetyn diktaattorin patjan alta löytyi valtava määrä varastettuja kehitysapurahoja ja aikanaan joku suomalainen huussiseura on rakennellut onkohan sambiaan elikkä vessoja neljäntoistatuhannen euron kappalehintaan eivätköhän afrikkalaiset olisi tuonkin tarpeen osanneet itse hoitaa

afrikan asia ei totisesti ole meidän asiamme eikö viimein asioiden hoito pitäisi antaa heidän omiin käsiinsä eikä auttaa heitä avuttomiksi koska kuten on nähty kannettu vesi ei kaivossa pysy suomi haluaa näköjään olla sosiaaliturvan suurvalta siksipä rahkeita suomalaisten asioiden hoitoon ei enää riitä asiaan on myös ilmestynyt uusia kauhukuvia eun suomalaiskomissaari sai hoidettavakseen vastasynnytetyn afrikka on että tämä komissaari suomen mallioppilasroolia korostaakseen avaa vielä kaikille avoimen uuden kela kortin arvoisa puhemies arvoisa pääministeri antti rinne antakaa afrikka afrikkalaisille ja keskittykää oman kansan asioihin vain sitä varten teidät ja meidät on tänne eduskuntaan valittu korviin jo koskee joka päivä joka tunti ja kaikkialla hoettu sana ilmastonmuutos tarkoittaa verojenkorotus tämähän näkyy jo talousarviossa ilmasto on muuttunut ennen nyt ja tulevaisuudessakin tämä on luonnon loputon ja normaali kiertokulku nyt vallitseva massahysteria on jotenkin yli käsityskyvyn käyvää kun näennäisestikin järkevät ihmiset vauhkoontuvat mukaan tämä aika on synnyttänyt jo uusia jalustalle nostettuja messiaita joita palvotaan eduskunnassakin kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun lukuun ottamatta ovat niin sanottuja asteen puolueita jotka kakadulauman lailla hokevat tuon keksaistun lämpötilalukeman hirvittävyyttä ja näillä syillä sitten onkin mukava lätkäistä lisää ilmastoveroja lopuksi lohdutuksen sana maailmanloppu ei ole vieläkään näköpiirissä ei ainakaan edellä mainituista syistä päivä se on vielä huomennakin ei muuta

arvoisa puhemies

eri mieltä hieman yleistäen meillä kaikilla näyttää kyllä olevan sama päämäärä mutta keinot vaihtelevat vaikka välillä on kenties nähtävissä tahallistakin väärinymmärrystä voin kuitenkin sanoa että ymmärrän monet näkökannat myös

opposition puheenvuoroista uskon että meillä kaikilla on vilpitön tahto rakentaa parempaa suomea talousarviota voi hyvin luonnehtia hallituspuolueiden näköiseksi siinä näkyvät arvot joita puolueet edustavat keskustalaisena olen erittäin tyytyväinen siitä että viime vaalikaudella aloitettu pienempien tukien korottaminen jatkuu nykyisessä hallituksessa esimerkiksi yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisän opiskelevien vanhempien toimeentulon kohennuksilla on selvä ja kirkas arvopohja ne ovat asettautumista puolustamaan niitä joiden arki on tiukkaa joiden arki on taloudellista taistelua

lapsi ja perhemyönteisyyden vahvistaminen yhteiskunnassa ja lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen on erittäin tärkeää myöskin syntyvyyden laskiessa yhteiskunnan lapsiystävällisyydellä on merkitystä sillä todella on merkitystä puhumattakaan pontevista koulutuspanostuksista massiivisesta infrapaketista veronalennusten kohdistamisesta pieni ja keskituloisille yritysten investointien

että myös opposition puolelta saamme vahvan tuen näille hallituksen toimille arvovalinta on myös se että hallitus on nostamassa pienimpiä eläkkeitä ja korjaa vanhushoivan epäkohtia jokainen ihminen ansaitsee ihmisarvoisen ja inhimillisen hoivan vaikka maailma ei tule valmiiksi kertaheitolla sitä kohti voidaan askeltaa ja näin tapahtuukin budjetissa on myös suomalaisia koskevia kiristyksiä tämä on tietenkin valitettavaa rakentaa niinkään että mikään ei saisi muuttua yksikään hallitus koskaan ei ole voinut vain jakaa ottamatta mistään hallitus tekee sen kuitenkin mahdollisimman oikeudenmukaisesti kokonaisuus nostaa kaikkein huonoimmassa asemassa olevien toimeentuloa merkittävästi tämä tapahtuu nyt toisessa hallituksessa peräkkäin tästä olen hyvin tyytyväinen yhteiskunnan arvo mitataan arvo mitataan sillä miten se onnistuu huolehtimaan heikoimmistaan tässä budjetissa on arvoisa puhemies tulevaisuuden nimi ja tulevaisuuden leima budjetti on vastuullinen maltillinen ja ihmisten asialla puhemies jatkuvan möykän sijaan tarvitsemme tekoja jotka rakentavat ihmisten luottamusta huomiseen sitä luottamusta voimme rakentaa vaikkapa sillä että lopetamme maailmanlopun maalailun ja keskitymme lisäämään työtä turvallisuutta ja toivoa sitä ihmiset tarvitsevat ja sitä meidän kuuluu tehdä

arvoisa rouva puhemies

lastemme tulevaisuutta päinvastoin me vahvistamme hyvinvointivaltion kivijalkaa jotta kestävä kasvu turvaa hyvinvoinnin myös tuleville sukupolville ilman nyt tehtäviä panostuksia meillä ei ole syytä olettaa että talous työllisyys hyvinvointi saati syntyvyys lähtisi nousuun istuntokautta ehti kulua vajaa kolme kuukautta kun oppositio jätti välikysymyksen talous ja työllisyyspolitiikasta etenkin kokoomus ollut kärkäs väittämään että hallitusohjelmasta ja budjetista puuttuvat kaikki työllisyyttä parantavat toimet samaan hengenvetoon se omaan vanhakantaiseen umpikapitalistiseen umpikapitalistiseen maailmankatsomukseensa nojaten väittää että hallituksen talouspolitiikka on vastuutonta kokoomuksen mukaan investoinnit tulevaisuuteen ja työllisyyteen murentavat hyvinvointivaltion pohjan valtiosihteeri hetemäki otti poikkeuksellisen vahvasti kantaa työllisyyskeskusteluun todetessaan että suomen tulisi ottaa mallia ruotsissa ja tanskassa tehdystä politiikasta sen kärjessä on aktiivinen työvoimapolitiikka jossa panostetaan yksilöllisiin työllisyyspalveluihin sekä uudistetun palkkatuen hyödyntäminen nykyistä huomattavasti laajemmassa mittakaavassa samalla kannustinloukkuja on vähennettävä ja työelämän joustavuutta lisättävä näihin ongelmiin on kuitenkin mahdollista puuttua tavallisia palkansaajia työttömiä tai pk kenttää kurittamatta luotan että neuvotteluja käyvät työmarkkinaosapuolet löytävät ratkaisut näihin kysymyksiin työttömiä rangaissut aktiivimalli poistetaan hallitus käynnistää uudelleen kuntakokeilun jonka tulokset on kiistatta vahvistettu hallitus on tehnyt kohdan toimenpidelistan jolla työllisyyttä kohennetaan osa näistä on saanut oppositiolta kiitosta mutta se kritisoi edelleen työvoimapalveluihin panostamista koulutukseen ja liikenteeseen investoimista kokoomus lanseerasi viime viikon sloganinsa ahkerasta keskiluokasta hallituksen esitys parantaa ostovoimaa jopa seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista pieni ja keskituloisten verotusta kevennetään kahdellasadalla miljoonalla kokoomusta kiukuttaa se että kaikkein suurituloisimmat jäävät näiden verohelpotusten ulkopuolelle slogan kiteyttää kuitenkin oikeiston todellisen ihmiskuvan pienipalkkaisten alojen työntekijät joista monien lapset elävät tänä päivänä köyhyydessä eivät ole ahkeria sosiaalidemokraateille kaikki rehellinen työ on arvokasta eikä työntekijöitä tule jakaa kahteen kastiin me emme halua lisätä tuloeroja halpatyövoimalla me edellytämme että suomessa jokaisella on oikeus tehdä työtä jolla elättää itsensä ja emme halua palata luokkayhteiskuntaan jota kohti suomea viime kaudella vietiin arvoisa puhemies hyvät edustajat hallitus on sitoutunut seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteeseen normaalin kansainvälisen ja sen mukana elävän kotimaisen talouskehityksen oloissa vaikka talous kasvaa edelleen hallitus varautuu heikentyviin näkymiin vientiä kokonaiskysyntää ja kasvua tukevalla finanssipolitiikalla joka sisältää myös elvyttäviä elementtejä euroopassa on alettu esittää voimakasta kritiikkiä vallalla ollutta talouspolitiikkaa kohtaan jopa yksi sen kovimmista kannattajista financial on todennut että kestävä kasvu edellyttää kapitalistisen järjestelmän uudelleen rakentamista tämä on merkittävä ja mielenkiintoinen kannanotto sixten korkman totesi viime viikolla että nyt kaivataan finanssipoliittista elvytystä siis aikaisempaa vahvempaa otetta tilanteessa jossa taloutta ja työllisyyttä on tuettava toimiakseen markkinatalous tarvitsee paitsi korkean työllisyysasteen myös ihmisten luottamusta oikeudenmukaisuuteen ja tulevaisuuteen onko todella niin että kokoomus jää yksin puolustamaan kovaa ja auttamattomasti jälkijunassa laahaavaa markkinaoppiaan jonka tie nykyisessä muodossaan alkaa olla loppuun kuljettu ensi vuoden budjetti on osoitus vastuullisesta ja aktiivisesta finanssi ja talouspolitiikasta sen päämääränä on paitsi kestävä julkinen talous myös hyvinvoinnin lisääminen kaikille suomalaisille talouskasvun tulee hyödyttää kaikkia ei vain niitä joilla menee jo valmiiksi hyvin tämä lieneekin sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen välisen talouspolitiikan

arvoisa puhemies hallituksen talousarvioesitys toimii karmealla tavalla todisteaineistona sille ettei vihervasemmistohallituksen toimissa ole tippaakaan vastuullisuutta rahaa kylvetään niin kehitysapuna maailmalle kuin tehottomaan kotouttamiseen eikä asioita tunnuta osaavan panna tärkeysjärjestykseen ensisijaisen tärkeää olisi huolehtia suomalaisten hyvinvoinnista ja työpaikoista sitä hallitus ei tee hallitus on ohjelmassaan luvannut niin sanotusti kaikille kaikkea kivaa ja sitä on sitten myös annettava mutta kun jaetaan roposia sinne tänne kukaan ei lopulta käytännössä saa yhtään mitään ja saa niin korkeintaan hetkeksi hankkeilla työryhmillä ja selvityksillä hallitus pyrkii lunastamaan vaalilupauksiaan mutta siirtää samalla vastuuta niin kunnille kuin seuraavalle hallitukselle huolestuttavaa nimittäin on se että hallitus on tosiasiassa erilaisilla lyhytaikaisilla hankkeilla luomassa kunnille pysyviä kustannuksia jättäen rahoituksen kuitenkin vajaaksi tai väliaikaiseksi avustusten muodossa jaettava tuki kunnille hankkeisiin ei aidosti tue kuntien taloutta vaan ne ovat hetkellisiä piristysruiskeita hankkeen loputtua kunnissa mietitään millä toimintaa jatkettaisiin kaikessa kun on lopulta kyse rahoituksesta ja sen riittävyydestä tai jopa totaalisesta puuttumisesta budjetti myös paljastaa sen osa hallituksen lupauksista saa taakseen minkäänlaista rahallista panostusta koulutukseen on luvattu isoja satsauksia mutta lopputulos on varsin kehno niin ikään hallitusohjelmassa luvattiin myös vaikkapa panostuksia tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi mutta siitä huolimatta uutta rahoitusta laajakaistahankkeiden eteenpäinviemiseksi on budjetissa tulevalle vuodelle pyöreät nolla euroa

se miten hallitus ei tahdo tehdä vastuullista ja kestävää politiikkaa jossa katsotaan myös vuoden kahden tai neljän vuoden päähän saati kymmenen vastuuttomuus paistaa kauas kaikille kaikkea kivaa politiikka ei toimi ja sen me tulemme tällä kaudella vielä näkemään

arvoisa

valtion vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvioesityksessä keskeistä on se että se pitää huolta pienestä ihmisestä sellaisesta ihmisestä joka ei kykene itse huolehtimaan itsestään samalla meille keskustalaisille erityisen tärkeän alkiolaisen ajattelun mukaisesti hallitus kannustaa ottamaan elämästä vastuuta hallitus kannustaa opiskelemaan hallitus kannustaa tekemään työtä ja yrittämään nyt saa lisää rahoitusta ja yrittäjyyttä ja työn vastaanottamista helpotetaan hallitus luo mahdollisuuksia arvoisa puhemies hallitus ei poraa reikiä hyvinvointiyhteiskuntaan vaan hallitus tilkitsee niitä reikiä ja aukkoja joita yhteiskuntamme turvaverkoissa on me emme poraa me tilkitsemme aika on purkaa ja aika rakentaa nyt rakennetaan arvoisa puhemies hallitus ei tee etuisuuksien palveluiden ja liikenneväylien parannuksia tulevien sukupolvien kustannuksella vaan heitä varten nousin tänään kotonani kuudensadankahdenkymmenenkahdeksan kilometrin päässä varhain aamulla yhdentoista kuukauden ikäisen aulis poikani vierestä olin pinnasängystä niin kuin monesti ennenkin ja tänään vaimoni lähetti minulle viestin että aulis oli ottanut tänään ensimmäiset askelensa ilman tukea kun ajattelen hallituksemme ohjelmaa ja ensi vuoden talousarviota ajattelen juuri yhdentoista kuukauden ikäistä aulis poikaani joka juuri opettelee kävelemään ja muita maamme lapsia mutta myös tulevia sukupolvia tänään keskustelemme talousarviosta jolla parannetaan yhteiskuntamme pienimpien ja hauraimpien juuri kävelemään opettelevien sekä tulevien sukupolvien mahdollisuuksia ja me luomme tällä talousarviolla valtiota näin minä ajattelen ja näen sellaista valtiota jossa jokaisella on mahdollisuus ja jossa jokaiselle tarjotaan riittävä tuki ja hoiva niin lapsille kuin vanhuksille me luomme valtiota jossa ketään ei pitäisi jättää yksin ja jossa monella tavalla siihen varaudutaankin me luomme valtiota jossa kannattaa opiskella ja tehdä työtä ja kannattaa yrittää arvoisa puhemies nyt hallitus korottaa lapsilisiä opintotuen huoltajakorotusta ja pienimpiä eläkkeitä nyt pienennetään varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja turvataan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus parannetaan vanhustenhoitoa nyt laitetaan teitä ja ratoja kuntoon huolehditaan maataloudesta ja maanpuolustuksesta arvoisa puhemies maamme suurin haaste tällä hetkellä on syntyvyyden suoranainen romahtaminen liian pitkään lapset ja lapsiperheen elämä on yhteiskunnassamme nähty usein enemmän ongelmana kuin voimavarana mutta ei ole mitään niin kallisarvoista kuin lapsi ei ole mitään niin toivoa luovaa kuin lapsi ei ole mitään niin selkeää ja kaunista kuin uusi ihmiselämä meidän on luotava lapsi ja perhemyönteisempää yhteiskuntaa tämän sovimme hallitusneuvotteluissa ja kirjasimme hallitusohjelmaan nyt hallitus tämän talousarvion myötä lähettää perheille ja kaikille perhe elämästä haaveileville suomalaisille myönteisen viestin keskustalle oli erittäin tärkeää että nyt tuemme hyvin merkittävällä tavalla perheiden lasten ja nuorten asemaa kun perheet voivat hyvin suomi voi hyvin siksi hallitus korottaa pienimpiä vanhempainpäivärahoja ja turvaa vanhemmille valinnanvapauden lastensa hoitomuodon valinnassa kotihoidon tuki pysyy ja voi hyvin nyt hallituksen on tärkeää huolehtia että myös lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus saadaan kuntoon kuten hallitusneuvotteluissa sovittiin arvoisa puhemies meille keskustassa on erityisen tärkeää että ihmisiä rohkaistaan opiskelemaan tekemään työtä ja yrittämään kuten edustaja kurvinen tänään keskustassa olemme valmiit kääntämään kaikki kivet jotta työttömät työllistyvät koska työllisyyden nostosta riippuu se että voimme jatkaa aukkojen tilkitsemistä joita meillä yhteiskuntamme turvaverkoissa vielä on

arvoisa puhemies

merkittäviä tulevaisuusinvestointeja ja mikä tärkeintä investointeja ihmiseen sillä mikään yhteiskunta ei voi menestyä jos sen ihmiset voivat huonosti hallituksen talousarvioesitys rakentaa sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa tästä kertovat monet toimet joilla kavennetaan tuloeroja ja vähennetään eriarvoisuutta hallitus uskaltaa tehdä satsauksia hyvinvointiin mikä vahvistaa talouskasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä on tärkeää katsoa rohkeasti kauemmas tulevaisuuteen panostukset hyvinvointiin kun tuottavat parasta tulostaan usein vasta vuosien päästä epäoikeudenmukaiseksi todettu työttömien aktiivimallin leikkuri poistetaan pieni ja keskituloisten verotusta kevennetään kahdellasadalla miljoonalla eurolla pienimpiä eläkkeitä korotetaan ja perusturvaan tehdään korotukset myös indeksikorotukset toteutetaan normaalisti neljän vuoden tauon jälkeen voisiko sanoa että jo oli aikakin hallituksen esittämillä toimilla lisätään suomalaisten ostovoimaa valtiovarainministeriön laskelman mukaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetti nostaa käytettävissä olevia tuloja noin seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista eniten ostovoima kasvaa nimenomaan pienituloisilla arvoisa puhemies tavoite taloudellisesti kestävämmästä yhteiskunnasta edellyttää panostuksia työllisyyteen hallituksen tavoite seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteesta on haastava ja vaatii isoja satsauksia työllisyyspalveluihin lisää haasteita tilanteeseen luo eilen julkaistu valtiovarainministeriön talousennuste helppoja ratkaisuja haastavaan tilanteeseen ei ole olemassa hallitus on kuitenkin sitoutunut tekemään vuoden kaksituhattakaksikymmentä aikana päätöksiä joilla lyhennetään työttömyysjaksoja ja helpotetaan työnhakijan ja työnantajan kohtaamista hallitus lisää palkkatuen käyttöä yksinkertaistamalla ja nopeuttamalla palkkatukiprosessia yksinyrittäjiä ja mikroyrityksiä kannustetaan työntekijöiden palkkaamiseen madaltamalla palkkaamisen kynnystä ja palkkaukseen liittyviä riskejä yksi keskeinen keino työllisyystilanteen parantamiseksi on yksilöllisten työllisyyspalveluiden kehittäminen ja toisaalta yritysten toiminta ja kasvuedellytysten turvaaminen riittääkö pelkkä työllisyyspalveluiden kehittäminen ja ja yritysten tukeminen ei riitä on panostettava ennen kaikkea koulutukseen ja osaamiseen koulutuksen osalta meillä ei ole varaa enää leikkauksiin se tie on kuljettu loppuun hallitus panostaakin koulutukseen ja osaamiseen kaikilla koulutusasteilla ammatilliseen koulutukseen tulee lisärahoitusta kahdeksankymmentä miljoonaa ammattikorkeakouluille kaksikymmentä miljoonaa ja yliopistoille neljäkymmentä miljoonaa nämä ovat merkittäviä investointeja niin työllisyyden kasvua suomen kuin myös syrjäytymisen ehkäisyä ajatellen paljon parjattuja veronkorotuksiakin tarvitaan joita on kolmesataaviisikymmentä miljoonaa pysyvästi näin budjetin tärkeät satsaukset muun muassa koulutukseen työllistämiseen eläkkeisiin ja hoivaan saadaan rahoitettua näiden satsausten ansiosta valtaosalla pieni ja keskituloisista ostovoima nousee koulutuksen laatu paranee ja suomi ottaa tiukemman otteen turvatakseen hyvinvointivaltionsa ja ollakseen jatkossakin maailman onnellisin maa arvoisa puhemies puheenvuoroni luonnollisesti sosiaalitätinä on keskittynyt talousarvion hyvinvointipanostuksiin koska ilman niitä en näe yhteiskuntammekaan kehittyvän parempaan suuntaan eihän mikään työpaikkakaan tuota hyvää tulosta jos työntekijät voivat huonosti haluan kuitenkin myös satakuntalaisena kansanedustajana esittää kiitokseni hallituksen panostuksista perusväylänpitoon pori mäntyluoto tahkoluoto radan peruskorjaukseen varattu kahdenkymmenen miljoonan euron määräraha oli äärimmäisen tarpeellinen satakuntalaisen teollisuuden porin sataman ja koko maakunnan elinvoiman kannalta on syytä muistaa satakunnan merkitys teollisuus ja vientimaakuntana voisin puhua puhua pidempäänkin koska aika on rajallinen on vain todettava että politiikan suunta on muuttunut inhimillisemmäksi vaikka politiikka itsessään on kova laji ei politiikan tarvitse olla kovaa tuottaakseen odotettuja ja tarvittavia tuloksia huomenna voi olla paremmin kuin tänään

arvoisa puhemies vanhan maailman aikaan kaikki oli niin yksinkertaista vasemmisto piti heikompiosaisen puolta demarit duunarin kokoomus yrittäjän ja vihreät luonnon vanha maailma väistyi tuli uusia uusia puolueitakin nyt mikään ei ole enää ihan niin valtiomme menot ovat pysyneet tuloja suurempina jopa koko korkeasuhdanteen ajan nyt julkisen talouden alijäämä on edelleen kasvamassa siitä huolimatta hyvinvointijärjestelmämme näyttää rapautuvan se rapautuu jopa vihervasemmistolaisen hallituksen aikana eläkeläiset ja köyhät saavat kymppinsä mutta siinäpä se sitten on ei se minua hämmästytä taloudelliset realiteetit olivat ja ovat sellaiset että näidenkään puolueiden vaalilupauksia ei voida toteuttaa ei niitä ehkä toteuttaisi mikään muukaan puolue tällaisessa tilanteessa häikäilemätöntä onkin vain se että ne väitettiin toteutettavan kunhan kyseiset puolueet nostetaan valtaan tässäkin salissa on moneen kertaan päivitelty kuinka britanniassa ja yhdysvalloissa on voitettu vaaleja valheilla ja ja tyhjillä lupauksilla mitäköhän muuta hallituspuolueiden lupaukset olivat monet kansalaiset etenkin vanhemmat ihmiset äänestivät vanhasta tottumuksesta vasemmistopuolueita vanhan maailman vasemmistopuolueita palautuuko hyvä suomi voimmeko luottaa onko meillä todella sama suunta turvaavat verkot yhteinen tarina ei ole mitä tapahtuu kouluillemme miksi oppimistulokset laskevat miksi nuoret voivat pahoin miksi on vaikea päästä hoitoon jos sairastuu saada apua miksi mielenterveysongelmat ovat kansansairaus miksi hoitajat eivät viihdy työssään miksi hitsaaja on työtön miksi kaikkialla pelotellaan ikääntymisen lasten tekemisen mutta myös tekemättä jättämisen uhista miksi tärkeintä on ettei kukaan loukkaannu toisen sanoista miksi tosiasioita piilotellaan miksi puhutaan arvoista joita ei edes ole mihin katosi suomi jos kysyn hallitukselta näistä asioista kuten olemme tänään moneen kertaan kuulleet se aloittaa luettelemisen toisen asteen maksuttomuuteen kaksikymmentäkaksi miljoonaa ammatilliseen koulutukseen kahdeksankymmentä miljoonaa nuorten työpajatoimintaan kaksi miljoonaa huono osaisten perusturvaan kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa sosiaali ja terveydenhuoltoon yhdeksänkymmentäyhdeksän miljoonaa lisää on sitä ja tätä projektia selvitystyöryhmää koordinaatiopaneelia ja valmisteluhanketta tasa arvon suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden hyväksi onko näillä jotakin vaikutusta luettelemiini ongelmiin tuskin imagomiljoonien lykkiminen sinne tänne on metodina katala poliittinen energia kohdistuu vääriin asioihin sanoihin ja siihen miltä asiat näyttävät vanhat hyvät asiat tuomitaan vanhentuneiksi ne vanhat kuten että meidän pitäisi korjata konkreettisia ongelmia suomessa eikä hoivata abstrakteja asioita maailmalla tai että meillä suomessa on syytä ensisijaisesti auttaa suomalaisia ei muunmaalaisia tai että meillä olisi joitakin asioita jotka ovat olleet aina ja joista ei pitäisi luopua tai että ei suomen suurin uhka ei ole vihapuhe dieselautot sukupuoliroolit ja perussuomalaiset vaan rajattomuus häilyvyys epävarmuus turvattomuus yksinäisyys ja tyhjyys

suomalainen vaatii kohtuutta oikeudenmukaisuutta ja suhteellisuudentajua miljardit kehitysapuun ja maahanmuuton kuluihin eivät lisää globaalia kestävää hyvinvointia mutta paperilla ne näyttävät hyvältä tai huonolta riippuen mistä päin katsoo miksi joissain asioissa miljardit eivät ole mitään mutta toisissa edes vaalilupauksissa niitä ei voidakaan toteuttaa koska valtiovarainministeriö ärähtelee asioita ei tarvitse panna vastakkain ne ovat vastakkain kun kokonaiskuva ja suuri suomalainen tarina puuttuvat ei jäljelle jää taloudellisten realiteettien vallitessa kuin tympeä itsetyytyväisyys jossa luetellaan momentteja ja miljoonia hallitus leikkii vasemmistolaista mutta ei se edes ole sitä mikäli ymmärrämme vasemmistolaisuuden kuten puheeni alussa kuvasin vanhan maailman aikaan vasemmistopuolueet halusivat vähentää suomalaisten välistä eriarvoisuutta nostaa suomalaisten koulutustasoa parantaa suomalaisten elämää elämää meillä ei ollut leipäjonoja vanhuksia lattialla yläkoulusta valmistuvia lukutaidottomia nuoria

arvoisa puhemies jäin oikein istumaan tuohon kuuntelemaan puolueemme varapuheenjohtaja purran mainiota puhetta jossa oli monenlaista ajatusta haluan itse puhua muutamista asioista tässä yhteydessä ja sitten myöhemmin kun käydään erilaisia luokkia läpi tuon tarkemmin siellä koska paljon olisi asioita iso kuvahan on tosiaan se että meidän valtiontalous jää alijäämäiseksi kaksi miljardia joista yksi miljardi katetaan omaisuuden myynnillä tuossa edustaja kankaanniemi puhui aikaisemmin siitä missä tilanteessa olimme viime hallituskauden alussa kun sdpn vasemmiston ja vihreiden johtama hallitus viimeksi sähläsi siitä tuli satatuhatta uutta työtöntä ja silloin tapahtui omaisuuden myyntiä nytkin aiotaan tehdä silloin nimittäin myytiin caruna ja siitä on puhuttu sen jälkeen ja todettu että se oli virhe suomalaisten sähkölaskut nousevat ja ulkomainen sijoittaja nauraa ja hymistelee että ne hölmöläiset myivät meille lypsävän lehmän ja niinhän te teitte tässä teidän budjetissanne laitatte maailmanparantamiseen hyvin paljon rahaa edustaja laukkanen oli hyvin laskenut täältä että

torjuntaan laitetaan kaksi miljardia se on saman verran kuin meillä on alijäämäinen budjetti oletteko te vihreät jotka tätä eniten ajatte koskaan ihan aidosti miettineet missä on eniten vaikuttavuutta itse olen erittäin eläin ja ympäristöystävällinen ja olen aina ollut mutta olen myös sitä mieltä että haluan tehdä niitä tekoja joilla on vaikuttavuutta afrikassa on räjähdyksenomainen väestönkasvu miten te torjutte sitä tällä ette mitenkään te lähetätte sinne jatkuvasti lisää rahaa meiltä puuttuvat vaikuttavuusarvioinnit meillä on täällä vaikuttavuusarvioinnit jos me teemme kymmenen miljoonan lisäyksen mihin tahansa mutta te ette edes halua niitä koska te annatte myös meidän nuorisolle tällä hetkellä sellaisen viestin että lappamalla rahaa määrättömän määrän kehitysapuun määrättömän määrän rankaisemalla suomalaisia ja nostamalla polttoaineverotusta maailma pelastuu näinhän se ei ole esimerkiksi eu pöydissä teidän ministereiden pitäisi vaatia että ne maat jotka tekevät hommansa mutta näinhän ei ole jos te te olette perehtyneet esimerkiksi eun pariisin ilmastosopimuksen sovellutukseen niin suomella joka saastuttaa vähiten saastuttaa vähiten on suurimmat päästötavoitteet onko tämä teidän mielestänne sellaista politiikkaa josta suomalainen pitää tästä syystä kuten meidän puolueen varapuheenjohtaja purra sanoi perussuomalaisten kannatus nousee koska me olemme tuoneet auki keskusteluun sen että meidän pitäisi tehostaa niitä vaikuttavia keinoja huomaan että siellä joitakin hymyilyttää ja minä olen henkilökohtaisesti ihmetellyt tätä joskus että uskovatko ne edustajat että kun suomen osuus on promilleluokkaa niin jos me oikein suomalaisia kidutamme ja rankaisemme syyllistämme ja toteamme että älkää syökö älkää juoko älkää juoko pyöräilkää ja tehkää kaikki minimalistiseen maailmanjärjestykseen niin sillä me ratkaisemme koko maapallon ongelmat meillä on nuorilla paljon ilmastoahdistusta mielenterveysongelmia en en ihmettele tämän pelottelun jälkeen haluaisin vielä sanoa yhden asian tässä illan istuin ja kuuntelin puheenvuoroja ja täällä on tuotu esille ihan hyviäkin menolisäyksiä mutta esimerkiksi

korotus olisi voitu estää sillä että olisi toisella tavalla järjestelty asioita joihin äsken viittasin moni moni edustaja totesi että nyt puututaan vähävaraisten tilanteeseen todella todella tiukasti mutta vasemmiston edustaja yrttiaho totesi että että kaikkein köyhimmät eli toimeentulotukiasiakkaat eivät saa mitään ja heitä on neljäsataaseitsemänkymmentätuhatta henkilöä onko tässä nyt joku minkä takia te muut edustajat ette ole kehdanneet tätä sanoa tämä oli erittäin ryhdikästä ja itse asiassa mietin kun hän puhui myös asehankinnoista joista itse asiassa olen hänen kanssaan eri mieltä että ovatko hallituksen rivit nyt jollain tavalla repeämässä koska sieltä vasemmiston laidasta tuli tällaisia olkaa kuitenkin näissä asioissa rehellisiä ja tehkää sellaisia toimia joilla on vaikuttavuutta ja älkää unohtako sitä suomalaista me olemme suomalaisten kansanedustajia ensi sijassa

arvoisa rouva puhemies

eduskunta aloitti valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn ja tänään olemme jo kuulleet tunteja kestänyttä keskustelua täällä salissa pyrin tänään pitämään puheenvuoroni hiukan yleisempänä jotta myöhemmin voidaan mennä vähän syvemmälle noihin substansseihin samalla haluan toivottaa kaikille hyvää vanhustenviikkoa ja samoin myös hyvää nuorisotyön viikkoa näkykööt ne myös meidän keskustelussamme arvoisa rouva puhemies aivan kuten teemaviikkojen myös hallituksen tavoite on suomalaisten arjen parantaminen viime vaalikaudella keskustan johdolla suomen talouden perustaa laitettiin kuntoon ja nyt erityisesti kansainvälisen talouden toimintaympäristön harmaiden pilvien alla investoimme siihen että kaikki pääsevät tähän talouskasvuun mukaan ole mahdollista jakaa rahaa ottamatta mistään siksi suomessa on verot emme kuitenkaan nosta ansiotuloveroja ja kiristä työn verotusta on totta että suurituloiset jäävät verohelpotusten ulkopuolelle mutta työnteolla ansaitun tulon verotus ei kiristy jos menemme vielä suurempaan kuvaan niin punamulta rakensi suomalaisen hyvinvointivaltion perustan aikanaan ja punamultahallitus nyt tukee sen rakenteita niin että kaikki pääsevät mukaan kasvuun me emme voi kieltää etteikö esimerkiksi periytyvä köyhyys turvattomuus tai monen kerroksen väki rasittaisi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita ja sen vuoksi hallituksen elvyttävä budjetti on nyt kriittinen keskustan tavoite on poistaa lapsiperheköyhyys tiedostan että tämä tavoite ei pelkällä rahan jakamisella ei lisäpalveluilla eikä yksittäisillä teoilla vaan esimerkiksi keskustan viime kaudella johtaman lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman kaltaisella kokonaisvaltaisella toimintakulttuurin muutoksella ollessani asiantuntijana lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmassa tulin todella vakuuttuneeksi siitä että oleellisia ovat sosiaalialan ilmiöiden kampittamiseen tehdyt parannukset muun muassa mielenterveyden tuen panostukset kotitalouksien velkaantumisen lopettaminen ja syrjäytymiseen puuttuminen

erityisesti tarvitsevat esimerkiksi yksinhuoltajaperheille ja monilapsisille perheille ne eivät ole roposia niin kuin täällä on ilkeämielisesti esitetty vaan ne ovat isoja rahoja jopa satoja euroja vuodessa myös perheen perustamisen mahdollistaminen helpommin jo opiskeluaikana on tämän hallituksen tavoite ei ole tyhjää puhetta että lapsia syntyy liian vähän toivon että opiskelijoiden huoltajakorotus osaltaan kannustaa nuoria perheellistymään perheen perustamisen lykkäämisen sijaan olen itse asiassa järkyttynyt kuinka harvat harkitsevat perheen perustamista opiskeluaikoina huoltajakorotustakin saa tällä hetkellä vain neljätoistatuhattaviisisataa korkeakouluopiskelijaa on kriittistä että me myös kansanedustajina pidämme ilmoilla positiivista keskustelua perheellistymisestä ja kannustamme siihen opiskeluiden aikana kuuntelin tänään ja viime viikolla oppositiopuolueiden ristiriitaisia kommentointeja tästä hallituksen budjettiesityksestä toisaalta investoidaan liikaa ja toisaalta nimetään miljardien arvosta uusia kohteita investoinneille kun perussuomalaisista tähän budjettiin ei ole varaa niin onko meillä varaa jättää ihmisiä kasvun ulkopuolelle entä onko meillä varaa jättää esimerkiksi yrittäjä vaille näitä tukitoimia tai kun kokoomus kuvaa ettei tekoihin ole varaa niin jättäisittekö te pois tiestön korjausvelan panostukset poliisien määrän ja varhaisen tuen panostukset luulen että ette ettekä puheissakaan ole näin antaneet ymmärtää hallitus investoi koulutukseen hallitus investoi tiestöön hallitus investoi poliisien saamiseen työllisyyttä sen sijaan lähdemme lisäämään nostamalla ensimmäisten kahteenkymmeneenviiteen toimenpiteen voimin sitä ylöspäin mutta kuten valtiovarainministeriön eilinen ennuste ennuste kertoi lisätoimia ja rohkeutta todella tarvitaan jotta julkisen talouden tasapainotavoite saavutetaan keskusta on valmis kääntämään jokaisen kiven

arvoisa puhemies

yhdeksän tunnin ajan sitä käsitelty ja puhetta on tässä salissa piisannut budjettia on opposition taholta moitittu kovasti monin lennokkain sanankääntein ja sutkautuksinkin mielikuvituksella ei ole ollut rajaa monissa puheenvuoroissa ja välillä tuntuu ja kuulostaa siltä että täällä on menossa jokin roastaustapahtuma jossa kohteena ovat hallituksen ministerit ja hallituspuolueiden edustajat ja toki sanan säilä viuhuu tietysti toiseen suuntaan myös on toki ymmärrettävää että ensi vuoden budjetti ja hallituksen ja opposition erilaiset linjat nostavat tunteita tässä salissa niistähän me päätämme tänä syksynä olin kahdeksan vuotta tuossa pois ja täytyy sanoa että kun on kysytty mikä on muuttunut niin ehkä isoin muutos on tämä väärinymmärrysten määrä mikä on ehkä tuplaantunut ja totuus näyttää olevan välillä enemmän joustava kuin aiemmin tähän edustaja kinnusen aiemmin peräänkuuluttamaan asiaan eli toistemme kunnioitukseen ja rakentavaan otteeseen tässä salissa voi enemmän panostaa ja siihen on hyvä ja helppo yhtyä arvoisa puhemies hallitus siirtyy rinteen johdolla leikkauslinjalta uudistuslinjalle edellisen hallituksen leikkauslinjalta nykyisen hallituksen uudistuslinjalle jossa painopistettä siirretään hyvinvoinnin edistämiseen osaamiseen ja koulutukseen sekä luonnonsuojeluun johon budjetoidaan historiallisen paljon ilmastonmuutoksen torjunta luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja pelastaminen edustaja petelius täällä hyvin kuvasi myöskin monimuotoisuuden katoamista ja sitä kautta myöskin sen pelastamista ja sitä kautta meidän lastemme ja lastenlastemme elikkä jälkeläistemme tulevaisuuden pelastamista tällä pallolla turvataan tulevaisuutta esimerkiksi tänään ensiaskeleensa ottaneelle aittakummun aulikselle ja muille vastaaville lapsille

arvoisa puhemies hallitus alentaa pieni ja keskituloisten ansiotuloverotusta nostaa perusturvaa muitakin perusturvaan vaikuttavia tukia kuten opintotuen huoltajakorotusta ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta lapsilisää tulee kymmenen euroa neljännestä lapsesta ja siitä eteenpäin ja aktiivimalli heitetään roskakoppaan se poistetaan ei enää keppiä työttömille vaan toki velvollisuuksiakin mutta enemmän kannustusta pienituloisten ostovoima siis kasvaa eläkeläisille on luvassa viidenkymmenen euron korotus takuueläkkeeseen ja kolmekymmentäneljä euroa kansaneläkkeeseen ja se mitä rinne aiemmin lupasi vappusatasesta puhutaan on monen vuoden tavoite nyt on jo aika hyvällä tolalla tämä tilanne oikeudenmukaisuus on siis ollut iso arvovalinta rinteen hallituksella lisäksi yksi jo vaaleissa luvattu sdplle tärkeä asia on ollut koulutuksen kunnianpalautus koulutukseen lisätään ensi vuonna noin euroa täällä ovat edustajat aiemmin arvostelleet sitä että mikä kunnianpalautus tämä on mutta on se erilaista kuitenkin kuin se että on leikattu miljarditolkulla rahaa viimeisten viimeisten kausien aikana lasten ja nuorten koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen panostetaan kaikilla tasoilla varhaiskasvatuksesta ja siitä toisen asteen kautta korkeakouluihin lähiopetukseen

kasvatuksen laadun kehittämiseen tulee myös resursseja itseäni lämmittää erityisesti ammattikoulun opetukseen tulevat kahdeksankymmentä miljoonaa euroa joka tulee aiemmin tehdyn kahdenkymmenen miljoonan euron päälle joka toisessa lisätalousarviossa kesällä myönnettiin ammattikoulut tarvitsevat nyt panostusta ja nyt tällä päästään hyvään alkuun oppivelvollisuusiän nosto on myöskin iso projekti ja kädenojennus erityisesti pienituloisille perheille arvoisa puhemies loppuun olen myös tyytyväinen siihen että hallitus haluaa edistää kansalaisten hyvinvointia lisäämällä resursseja liikunnan ja kulttuurin sektorille ihmisten liikkumisen edistämisellä voidaan vaikuttaa niin fyysiseen kuin henkiseenkin hyvinvointiin liikunnalla on todettu olevan positiivista vaikutuksia myös lasten teoriaoppimiseen kouluissa liikkumattomuudesta syntyy miljardiluokan menoerä sote sektorille joten kaikkia sairauksia ja pahoinvointia ennaltaehkäiseviä keinoja kuten liikunnan tuomista vahvemmin ihmisten arkeen pitää edistää

arvoisa rouva puhemies

varsin vähälle huomiolle budjettikirjaan liittyvät maaseudun elinkeinoihin liittyvät painotukset jos ei niihin lasketa muutamia hallituspuolueiden tekemiä heittoja opposition suuntaan suomalainen maaseutu on muutakin kuin maataloutta se on selvä asia tässä puheenvuorossa avaan kuitenkin budjetin maatalouskirjauksia ja teen sen niin että ensin hyvä uutinen ja sitten samasta asiasta huono uutinen talousarvioesityksessä on panostusta maatalouden ympäristö ja luonnonhaittakorvauksiin vuodelle kaksituhattakaksikymmentä tämä tämä on se hyvä uutinen huono uutinen on se että kyseessä on kertaluonteinen erä jatkosta seuraaville vuosille vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeen ei ole tietoa kertaluonteinen panostus kertakäyttöhallitukselta kuten tiedämme suomalaisilla aktiivitiloilla on käynnissä akuutti kannattavuuskriisi euroopan unioniin liityttäessä suomessa oli lähes maatilaa armon vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tilojen määrä on painunut alle viidenkymmenentuhannen tuotannon määrä eri sektoreilla on kuitenkin kyetty säilyttämään suomalainen maatalous onkin tehokkaampaa kuin koskaan aikaisemmin kertaluonteisuus ei siis nyt riitä maatalouden kannattavuuden korjaamiseen tarvitaan pidempivaikutteisia keinoja samaan aikaan toisaalla käydään myös euroopan unionin rahoituskehysneuvotteluja yhteisen maatalouspolitiikan osalta niistä tihkuvat tiedot eivät lupaa hyvää suomelle esimerkiksi budjettikirjaan nyt lisäyksen ensi vuodelle saanut luonnonhaittakorvaus voi jatkossa jopa puolittua hallitus ei saa tyriä nyt tilannetta ja sen pitää olla tilanteen tasalla ja huolehtia suomalaisten viljelijöiden edusta arvoisa puhemies elintarvikevientiin on pieniä panostuksia budjetissa panostus on kuitenkin varsin muodollista tasoa nyt pitäisi pureutua kunnolla elintarviketeollisuuden kilpailukykyyn vientimarkkinoilla kokoomukselta löytyy reseptejä miten se tehdään päivän keskustelussa pakko myös tehdä se huomio käytiin keskustelua siitä pitäisikö maatalouspolitiikka palauttaa kansalliselle tasolle voin lähteä mielelläni viivalle näihin keskusteluihin nimittäin kyllä yhteinen maatalouspolitiikka on kuitenkin ainoa tapa luoda rahoituspäätöksistä riittävän pitkäjänteisiä investoinnit maataloudessa ja suomalaisilla maatiloilla ovat sitä luokkaa että jokasyksyinen kansallinen riitely maatalousbudjetista kaataisi loputkin nyt sinnittelevistä aktiivitiloista

arvoisa rouva puhemies rinteen hallituksen talousarvioesityksen sisällöstä on syytä olla todella huolestunut talous on rakennettu tyhjän päälle ja rahat käytetään ennen kuin ne on tienattu hallitus kasvattaa valtionvelkaa ja siirtää laskun lastemme maksettavaksi talousarviossa on toki hyviäkin asioita muun muassa koulutukseen panostaminen tiestön korjausvelan torjunta ja turvallisuuteen satsaaminen tekemällä kuitenkin huolellisempaa työtä ja rakentamalla budjetti järkevälle pohjalle näitä asioita olisi mahdollista rahoittaa myös kestävällä tavalla ihmetyttää miksei näin sen sijaan hallitus haittaverottaa työntekoa ja pyrkii tekemään yritykset ja kansalaiset riippuvaisiksi tuista ja tulonsiirroista sekin on eräänlaista tämän päivän sosialismia ihmisten tekeminen riippuvaisiksi yhteiskunnan avokätisyydestä sen sijaan että jokainen voisi kehittyä ja kukoistaa omat kykynsä ja potentiaalinsa hyödyntäen edellisellä hallituskaudella saatiin syntymään sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja monen työttömän ja perheen asiat kohenivat nuorisotyöttömyys väheni syrjäytyminen väheni ja pitkäaikaistyöttömyys puolitettiin miksei nykyinen hallitus halua jatkaa näitä töitä ihan muistutuksena ei työllisyyden lisäämiseksi tarvitse enää miettiä selvittää tai etsiä keinoja ei tarvitse kääntää kiviä keinot on jo keksitty nyt pitää panna toimeksi olen huolestunut siitä ettei hallitus kykene toimimaan tehdäkseen aitoja työpaikkoja lisääviä ratkaisuja vaan on selvästikin neuvoton ja näköalaton eikä uskalla toimia hallituksen keinot ovat enemmänkin hallinnollista kikkailua omaa pikku puuhastelua vailla ymmärrystä mahdollisuuksista ja osoittavat sen etteivät asiasta vastaavat ministerit ole kartalla työnteon yhtälöstä alkuunkaan

tämän valossa hallituksen näköalattomuus päättämättömyys ja empiminen vain korostuvat nyt on toiminnan aika mutta ponneton on hallituksen yritys edelleen suora sitaatti riippumattomasta valtiovarainministeriön ennusteesta valtaosaa pääministeri rinteen hallituksen finanssipoliittisista tavoitteista ei saavuteta ilman uusia työllisyyttä ja julkista taloutta kohentavia toimia hallituskauden aikana toisin sanoen hallitusohjelmaa pitää rukata ja rajusti jotta tavoitteisiin on mahdollista päästä tällä menolla huolestuttavinta on että lasku rinteen hallituksen politiikasta siirretään nyt tylysti nuorempien maksettavaksi

arvoisa rouva puhemies

pääluokkia läpi nyt puhun tästä yleistilanteesta olen kuullut täällä pitkän päivän aikana monia hyviä puheenvuoroja ne ovat olleet asiantuntevia ja paneutuneita ja niiden eteen on on nähty paljon vaivaa enkä tarkoita nyt yksinomaan hallituspuolueiden puheenvuoroja vaan yhtä lailla monia opposition puheenvuoroja haluan mainita esimerkiksi edustaja puiston puheenvuoron joka oli varsin vakava arvio talouspoliittisesta kokonaistilanteesta ja vaikka sen näkemykseen en

verrattu katastrofiin on käytetty sanoja karmea tai hallituksella ei ole tippaakaan vastuullisuutta tai ei olla kartalla alkuunkaan sen taisin kuulla juuri äsken ei minusta nyt ihan näin mustavalkoinen tämä maailma eikä suomen budjettitilannekaan ole millainen sitten olisi objektiivinen arvio hallituksen taloudellisesta linjasta tietysti meistä jokainen on osallinen tässä poliittisessa prosessissa mutta

luvun talouskriisin yhteydessä luonnollisesti ja sitten vuoden kaksituhattayhdeksän finanssikriisin jälkeen sitten tilannetta ollaan pystytty näiden jälkeen varsinkin lipposen kahden peräkkäisen hallituksen aikana selvästi tasapainottamaan kuitenkin viittäkymmentä prosenttia bruttokansantuotteesta lähenevä valtionvelka on haaste minunkin mielestäni vaikka korkotaso tällä hetkellä on todella pieni työllisyys on toinen keskeinen asia ja se on tietysti täällä kaikkein eniten keskusteluttanut nythän meillä on tällä hetkellä työllisyysaste seitsemänkymmentäkaksi pilkku viisi prosenttia sehän lasketaan viisitoista viiva kuusikymmentäneljä vuotiaasta väestöstä elokuussa tämä oli peräti seitsemänkymmentäkolme pilkku viisi prosenttia mutta elokuussa se yleensä on vähän korkeampi yksi prosenttiyksikkö tässä vastaa kaksikymmentäseitsemäntuhatta työllistynyttä tulee tämä seitsemänkymmenenviiden prosentin asteen vaatima kuusikymmentätuhatta se tulee olemaan kova haaste uskon en vain optimistina vaan aivan vakavasti että me tulemme siihen yltämään erityinen haaste on yli viisikymmentäviisi vuotiaan väestön työssäkäynnin lisääminen edelleen se oli aikanaan suomessa vain noin kolmekymmentä prosenttia ja nyt ollaan jo päästy lähelle seitsemääkymmentä prosenttia mutta sen tulee edelleen tästä nousta kerroinkin tässä viime viikon keskustelussa että itselläni oli mahdollisuus perehtyä tanskassa työllisyyspolitiikkaan ja sen olennaisin ero suomeenhan oli se että siellä työllistämistoimet olivat merkittävästi aktiivisempia kuin suomessa tästä muuten viime viikolla eduskunnassa mainitsi myös edustaja harkimo

olevat kuulostivat kenties vähän teknokraattisilta mutta budjetissa on sisällä myös vahva ideologinen lataus joka liittyy tulonjakoon julkisten palvelujen kehittämiseen tulonsiirtoihin ja verotuksen oikeudenmukaisuuteen ja tämä kenties on nyt se kysymys joka eniten jakaa tätä salia ja joka osaltaan sitten on on synnyttänyt täällä hyvinkin voimakkaita

olemme tänään käsitelleet antti rinteen hallituksen ensimmäistä budjettiesitystä budjettiesityksessä suojellaan suomalaista luontoa sekä aloitetaan toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi hallitus lopettaa koulutusleikkaukset ja satsaa lisää rahaa jokaiselle koulutusasteelle erityisen iloinen olen varhaiskasvatuksen saamasta lisärahoituksesta sekä subjektiivisen ja tasa arvoisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisesta tiedämme että laadukas varhaiskasvatus on erittäin tehokas tapa ehkäistä lasten syrjäytymistä budjetti myös vähentää köyhyyttä ja eriarvoistumista tämän budjetin myötä hallitus vie suomea kohti ekologisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää tulevaisuutta siitä huolimatta hallitusta on tässä salissa lukuisissa opposition puheenvuoroissa syytetty vastuuttomaksi tänään käyty budjettikeskustelu osoittaa että meillä on totuttu jo pitkään käymään talouspoliittista keskustelua hyvin yksiulotteisesti monien talouspolitiikan termien käsitteiden ja ilmiöiden käyttö on yksipuolistunut ja on unohtunut että talouspolitiikassa ja budjettivalmistelussa on aina kysymys arvovalinnoista olemme tottuneet kuulemaan kuinka leikkauspolitiikalle ei ole vaihtoehtoja olemme tottuneet kuulemaan kuinka leikkausten kohdistaminen juuri kaikkein pienituloisimpien ja heikoimpien sosiaaliturvaan ja palveluihin on kipeä ja vaikea päätös mutta aina niin välttämätöntä totuus on kuitenkin se että aina on vaihtoehtoja tämä hallitus on nyt kääntänyt politiikan suunnan ensi vuoden talousarvioesitys siirtää suomen uuteen aikaan hyvinvointivaltion kurjistamispolitiikka siirtyy historiaan arvoisa puhemies on vaikea sanoa missä vaiheessa kurjistamispolitiikasta on tullut synonyymi vastuulliselle talouspolitiikalle olemme tottuneet sellaiseen retoriikkaan

että vain sosiaaliturvan leikkaaminen työttömien kyykyttäminen ja palveluiden heikentäminen olisi vastuullista päätöksentekoa ihan liian harvoin sen sijaan nostetaan esiin esimerkiksi pienituloisten ostovoiman parantamisen positiiviset vaikutukset kysyntään ja työllisyyteen tämän vaihtoehdottomuuden seurauksena hyvinvointiyhteiskunta on merkittävästi heikentynyt eriarvoisuus kasvanut ja köyhyys lisääntynyt yhä useampi nuori on ilman toisen asteen koulutusta ja yhä useampi nuori aikuinen mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeellä ja niin edelleen tähänkö meillä sitten on jostain syystä ollut varaa arvoisa puhemies mielestäni tällaista taloudenpitoa joka lisää syrjäytymistä ei voida kutsua vastuulliseksi eikä sellaista yritystoimintaa voida pitää vastuullisena joka heikentää luonnon monimuotoisuutta tai pahentaa

myös työllisyyskeskustelua vaivaa sama yksiulotteisuuden ongelma hallituksen toimenpiteitä moittivat väittävät että vain työttömien kyykytys olisi tehokasta työllisyyspolitiikkaa kuitenkin on päivänselvää että työttömien kyykyttäminen ei todellisuudessa koskaan synnytä yhtään uutta työpaikkaa edellisen hallituksen luoma nöyryyttävä aktiivimalli ei ole lisännyt työllisyyttä mutta se on aiheuttanut stressiä ja ahdistusta tuhansille työttömille tämä hallitus onneksi edistää työllisyyttä nyt huomattavasti aiempaa inhimillisemmin mutta ei todellakaan tehottomammin hallitus laajentaa palkkatuen käyttöä lisää työllistymistä edistäviä palveluita sekä parantaa osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelun aikana osa kollegoista on pyrkinyt maalaamaan kuvaa kokoomuksesta puolueena joka olisi kiinnostunut vain suurituloisista tai ajamaan suurituloisten veronalennuksia tai siitä että emme olisi kiinnostuneita ylipäänsä suomalaisten hyvinvoinnista ne ovat aika vakavia syytteitä ja ja koen että ehkä tässä näkyy pienehkö keskustan huolestuminen ylipäänsä tästä vahvasta kritiikistä hallituksen budjettia kohtaan ja se että faktoissa mitä myös edustaja asell täällä hyvin korosti ei kaikilta pitäytyä vaan haetaan sitten perusteita muualta ensinnäkin totean sen verran että kun kun olimme hyvässä hallituksessa pääministeri sipilän hallituksessa joka vei eteenpäin hyvää politiikkaa palkansaajan kannalta niin niin sen aikana veimme läpi yhteensä yhden pilkku neljän miljardin euron tuloveronkevennykset palkansaajille pieni ja keskituloisia painottaen pieni ja keskituloisia painottaen me olemme uskoneet siihen että kevyempi työn verotus tukee ennen kaikkea korkeampaa työllisyyttä ja ylipäänsä lisätuntien tekemistä ja ja työntekoa ylipäänsä meidän korkeaan tuloverotukseen ovat kiinnittäneet huomiota myös oecd ja euroopan komissio joten tämä huoli ei ole aivan aivan olleet nyt huolissamme myös tavallisista työtä tekevistä suomalaisista ja koemme että tässä budjetissa heitä ei ole riittävästi huomioitu edustaja kemppi puheenvuorossaan väitti täällä pieni ja keskituloisten palkansaajien työn verotus kevenee ensi vuonna se ei pidä paikkaansa se nähdään tilastoista se se nähdään laskelmista että keskituloisen palkansaajan verotus kiristyy ensi vuonna ja edustaja kemppi se on eri asia kuin se mitä taas vm on arviossaan laskenut siitä miten eri tulodesiileissä tulot kehittyvät palkansaajien verotus kiristyy monella ensi vuonna ja tämä on fakta jota teidän hallitus ei pääse pakoon kuten totesin jo aikaisemmin hallituksen veronkevennykset ovat niin maltilliset etteivät ne riitä läheskään kattamaan näitä kasvavia palkansaajien sivukuluja toivon tosiaan että veropolitiikan osalta budjettia korjataan ja ja tähän olemme tarjonneet teille myös hyvät esitykset mitä taas tulee tähän hallituksen työllisyyspolitikkaan josta olemme tänään keskustelleet varsin paljon niin koen että tällä kritiikillä mitä olemme hallitukselle esittäneet aidosti hyvät perusteet te ette ole ensinnäkään esittäneet yhtään vaikuttavaa työllisyystoimea jolle valtiovarainministeriö olisi kyennyt laskemaan jonkin positiivisen työllisyysvaikutuksen itse asiassa päinvastoin nämä toimet mitä te olette nyt toimeenpanemassa hallitusohjelmassa johtavat faktisesti siihen että työllisten määrä vähenee ja se tavoite mitä kohti te olette pyrkimässä karkaa vain entistä kauemmaksi kun taas samaan aikaan te olette laskeneet hallituksenne talouspolitiikan pohjan sille että tähän maahan saadaan korkea työllisyysaste joka taas turvaisi julkisen talouden tasapainon niin hyvät hallituspuolueiden kollegat tätä ei tulla näkemään ilman että te aidosti ja rohkeasti ryhdytte tekemään toimia joilla yhä useampi suomalainen pääsee töihin arvoisa rouva puhemies haluan vielä loppuun todeta sen että kun täällä on käyty keskustelua siitä mitä edellinen hallitus on saanut aikaan ja nykyinen hallitus tulee tekemään niin sataneljäkymmentätuhatta työllistä enemmän on töissä verrattuna siihen ajankohtaan kun edellinen hallitus kaksituhattaviisitoista aloitti työnsä sataneljäkymmentätuhatta se on se on valtava määrä ei ei liene kiistäminen sitä että että edellisen hallituksen talous ja työllisyyspolitiikka on ollut varsin onnistunutta toisin kuin täällä joku kollegoista totesi sitä ei selitä pelkästään noususuhdanne kansainvälinen globaali noususuhdanne vaan siinä on myös tutkimusten mukaan paljon vaikutusta sillä millaista työllisyyspolitiikkaa edellinen hallitus on tehnyt nyt hyvät kollegat on teidän aikanne ottaa tämä kapula vastaan ja ja jatkaa aidosti vaikuttavien toimien tekemistä koska kuten vmn uusimmassa ennusteessakin todettiin näiden toimien osalta nähtäväksi jää koska nämä nykyiset toimet eivät riitä eli paljon rohkeutta vauhtia kirittämistä olemme valmiita tukemaan hallitusta kaikissa toimissa jotka aidosti ja vaikuttavasti lisäävät työllisyyttä

arvoisa rouva puhemies ja läsnä olevat

työvoimaa kysymys on myös inhimillinen ja suomen oman huonosti toimineen lupaprosessin seurausta lupaprosessien laatu saa onneksi myös tässä budjetissa vahvistusta ja turvapaikanhakijoiden oikeusapua vahvistetaan jotta tehdyt päätökset ja lupakäsittelymme kestävät päivänvaloa on kaikkien etu että turvapaikkakäsittely tehdään alusta alkaen kunnolla ja jouhevasti jotta odotusajat lyhenevät ja muutoksenhakutarve vähenee arvoisa puhemies vaaleissa lupasimme koulutuksen kunnianpalautuksen ja nyt pidämme siitä kiinni tämä budjetti kohdistuu paljolti aiempien leikkauksien purkuun eri koulutusasteilla varhaiskasvatuksessa epätasa arvoa luova lapsen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus poistetaan lapsi saa oppia ja toimia ryhmässä yhtä lailla toisten kanssa oli vanhempi työtön tai työllinen oikeus siihen on lapsen varhaiskasvatuksen hoitajamitoitus palautetaan muutoksista syntyneet kulut kompensoidaan kunnille maksuttoman esiopetuksen kokeilut laajenevat uutena avauksena käynnistetään kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu ja kehitetään erityisen tuen mallia myös varhaiskasvatukseen kaikki nämä toimet tähtäävät varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostoon ja laadun vahvistamiseen tämän hallituksen yksi tärkeimpiä tehtäviä on kääntää oppimistulosten eriytyminen laadukas varhaiskasvatus ja kohonnut osallistumisaste ovat keinoja tähän tavoitteeseen pääsyksi peruskoulun laatu ja tasa arvo ohjelma vie kohti samaa tasa arvotavoitetta sekä oppimistulosten yleistä parantumista jotta opetusryhmien riittävän pienet koot inkluusion edellyttämät avustajaresurssit ja hyvät koulutilat toteutuvat on

katsottava realistisesti kuntatalouksien tilaa ja huomioitava se valtionosuuksissa ministeri paatero on kiitettävästi tätä budjetin kulmaa vahtinut ja kuntatalouden leikkauksia perutaan tässä budjetissa merkittävästi kuten aiemminkin on valtionosuuksien jaon uudistamiselle tarvetta esimerkiksi vieraskielisen väestön tuomien palvelutarpeiden paremmasta huomioimisesta saatiin yksimielisyys jo viime kaudella mutta asian tulisi edetä pikimmiten edustaja laakso täällä manaili painajaisia kaikille lupauksien pettäjille toivon ettei painajaisia tarvitse nähdä kenenkään kiusaamista pelkäävän lapsen tai nuoren muttei myöskään kenenkään tehtäväänsä hoitavan kansanedustajan lasten ja nuorten harrastusten on todettu ehkäisevän yksinäisyyttä ja syrjäytymistä tämä sali kävi aiemmin laajan keskustelun keskustelun kiusaamisesta ja nuorten syrjäytymisestä budjetti tarjoaa nyt mahdollisuuden kehittää harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen ja tarjoaa harrastuksen jokaiselle lapselle ja nuorelle ja näin ehkäisee yksinäisyyttä olen iloinen että pääsemme kehittämään mallia jolla nuorten hyvinvointi paranee

arvoisa rouva puhemies kyllä tämä valtion talousarvioesitys on tosiaan sellainen ettei tämän takia kenenkään painajaisia tarvitse nähdä mutta aivan totta on se se puoli että meidän on tiiviisti tarkasteltava päätöstemme seurauksia ja myöskin sitä että me saamme nämä kaikki hyvät linjaukset täytäntöön ja sehän edellyttää sitä mitä täällä on hyvin tänään avattukin että meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen että me luomme tähän maahan työtä ja toimeentuloa haluan tässä vielä nostaa esille useissa puheenvuoroissa mainitun maamme alueiden hyvinvoinnin edistämisen ja maatalouden tilanteen meille keskustassa oli hallitukseen osallistumisen kynnyskysymyksenä se että maatalouden kannattavuutta parannetaan sekä se että kaikkien päätösten tulee tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja tämä näkyykin vahvasti tässä valtion talousarvioesityksessä talousarvioesityksen maa ja metsätalouslinja on hyvin realistinen ja kannatettava

me parannamme maa ja metsätalouden kannattavuutta koko maassa ja samalla me huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta esimerkiksi sillä tavalla että vapaaehtoinen metsiensuojeluohjelma metso saa lisää rahoitusta meille keskustassa on tärkeää että meidän lapsemme ja vanhuksemme me kaikki saamme hyvää kotimaista ruokaa ja mieluusti lähiruokaa kotimainen ruoka on hyvää terveellistä turvallista ja ympäristöystävällistä arvoisa puhemies keskustan linja on aina ollut koko maan tasapainoinen kehittäminen ja siitä meidät tunnetaan nyt teiden ratojen ja muiden väylien kunnostamiseen ja rakentamiseen tulee lisää rahaa mikä tulee näkymään koko suomessa poliisien määrää kentällä lisätään ja on huolehdittava että myös tämä poliisien määrän lisääminen näkyy ympäri meidän valtakuntaamme tässä yhteydessä on paikallaan kiittää keskustalaista elinkeinoministeri kulmunia siitä että hän on käynnistänyt selvityksen paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn lisäämiseksi eli ajatuksena ja tavoitteena on selkeyttää ja selvittää tapoja joilla työskentely asuminen ja toimiminen useammalla paikkakunnalla olisi mahdollista tukisi sitä että eri puolilla suomea on mahdollisuutta ja mahdollisuuksia tehdä työtä arvoisa puhemies yrityselämän kannalta on hienoa että alueellinen kuljetustuki jatkuu ja siihen varataan kuuden miljoonan euron määräraha ensi vuodelle kuljetustuki on tärkeä elinkeino ja aluepolitiikan työkalu pohjois ja itä suomessa jatkossa kuljetustukea on ehdottomasti tarpeen edelleen kehittää koska tarvitsemme tarvitsemme meidän yrityksillemme entistä parempia kasvun mahdollisuuksia ja ja tällä voimme luoda myönteistä työllisyyskehitystä erityisesti niillä alueilla jotka ovat kauempana keskeisistä markkinoista koko maan kehittäminen on keskustalle sydämen asia ja se on tuoreen julkisuudessa varsin runsaasti esillä olleen kyselyn mukaan myös suomalaisten laajan enemmistön tahto olemme hallituksen aluepoliittiseen linjaan erittäin tyytyväisiä

arvoisa puhemies

rinteen hallitus on hallitusohjelmassaan puhunut kestävästä kehityksestä ja siitä että hallitus toteuttaa kestävän kehityksen politiikkaa minkä pitäisi toki näkyä myöskin tässä talousarvioesityksessä sosiaalisen kestävyyden osalta esimerkiksi ihmisten hyvinvoinnista ja meille kaikille tärkeistä palveluista ja ihan totta on että hallitus on esittämässä lisäpanostuksia tähän sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja sosiaaliseen kestävyyteen esimerkiksi perusteltuja lisäyksiä koulutukseen ja ja perusturvaan ekologisen kestävyyden osalta pitää kehua hallitusta esimerkiksi luonnonsuojeluun tehtävästä sadan miljoonan euron panostuksesta kestävän talouden osalta on vaikea löytää kehuttavaa nimittäin hallituksen budjettiesityksen koko pohja ja koko hallitusohjelman pohja nojaavat seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen tavoitteluun ja näitä toimia ei olla vielä nähty kestävä talous tarkoittaisi sitä että ei velkaannuta eikä käännetä velkaantumisen kehityksen taittumista uudelleen kasvuun hallitusohjelmassa hallitus on nimennyt paljon hyviä tavoitteita hallitus on esittänyt kunnianhimoisia tavoitteita joita kestävän kehityksen kannalta löytyy lukuisia tavoitteet eivät kuitenkaan ole tekoja jos hallitus haluaa edistää tekemiään tavoitteitaan todeksi budjetti on se paikka jossa niitä tekoja tulisi edistää ja valitettavasti tavoitteisiin nähden teot jäävät tässä budjetissa ohuiksi sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta muutamia nostoja hoitajamitoituksesta on puhuttu paljon nythän siitä on

ja tätä kyllä edistetään mutta rahoja ei näy eikä hoitajia ole tiedossa koulutuksen kunnianpalautuksesta on puhuttu ja koulutukseen lisätään määrärahoja huomioitava on kuitenkin se että esimerkiksi korkeakouluille tehtävästä lisäyksestä osa ehkä jopa iso osa menee siihen että samalla korkeakouluille lisätään uusia tehtäviä esimerkiksi uusien aloituspaikkojen myötä tämä kahdeksankymmentä miljoonaa joka ollaan osoittamassa ammatilliseen koulutukseen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen on varmasti perusteltu ja hyvä mutta se tehdään kertaluontoisesti ja väliaikaisena lisäyksenä mitä tapahtuu näille opettajille kun rahat loppuvat irtisanotaanko heidät sitten siinä vaiheessa mainitsen vielä tuotekehityksen ja innovaatiot oli aika laaja yhteisymmärrys siitä että tk rahoitusta lähdetään nostamaan neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta mutta tätä lisäystä ei nyt tässä budjetissa näy sen sijaan itse asiassa tutkimuksesta leikataan suomen akatemialta lähtee kolmekymmentäyksi miljoonaa erityisen suuria pettymyksiä aiheuttaa tämä budjetti ilmastotoimien osalta niin kuin sanottua luonnon monimuotoisuuteen hallitus tarttuu esimerkiksi tällä sadan miljoonan lisäyksellä luonnonsuojeluun josta noin puolet on kertaluontoista ja toinen puoli sitten pysyviä lisäyksiä mutta ilmastotoimien osalta toivomisen varaa olisi ollut merkittävästi enemmän suomen luonnonsuojeluliitto on tänään arvioinut että hallituksen ilmastotavoitteiden ja ilmastotoimien välillä on yhdeksäntoista miljoonan tonnin kuilu hiilidioksidissa mitattuna tätä kuilua ei nyt näillä toimilla kurota umpeen esimerkiksi ympäristölle haitallisia yritystukia ei isoista puheista huolimatta leikata miljoonan leikkaus mikä parafiinidieselin verotukeen tehdään ei ole kyllä luettavissa ympäristölle haitallisen tuen leikkaukseksi ainakaan kokonaisuudessaan eli paljon toivomisen varaa vielä

valtiovarainministeriön eilinen ennuste kertoi että lisää toimia ja rohkeutta vielä tarvitaan tähän hallituksen talousarvioesitykseen keskusta on valmis kääntämään jokaisen kiven ja niin tulee olla myös hallituksen hallitus on sitoutunut seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteeseen ja siihen että julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme järkevä taloudenpito edellyttää yrittäjyyden tukemista sillä suurin osa työpaikoista syntyy pk yrityksiin näin myös tehdään siltä osin suunnitelmat seuraavat sipilän hallituksen hyvin aloittamaa yritysmyönteistä linjaa rakennamme parempaa arkea yrittäjille helpottamalla investointien rahoittamista ja työvoiman saatavuutta yrittäjien verotus ei kiristy budjetissa tuetaan yrittäjien kasvua ja kansainvälisyyttä teemme jopa parannuksia ja uusia asioita tuplapoistot sekä tki kannustin tulevat uutena asiana odotan esimerkiksi paikallisen sopimisen jo aloitetun suunnittelutyön suuntaviivojen päättämistä tässä hallituksessa meidän tulee edistää paitsi paikallista sopimista myös osatyökykyisyyden tukea nuorten ensimmäisen työpaikan saamisen edellytyksiä ja maahanmuuttajien työllistymisen edellytyksiä yksi merkittävä työllistämistä edistävä teko lähtee käyntiin nimittäin kuntien työllistymiskokeilu meillä on innostava esimerkki tampereen esimerkki viime vuodelta siitä kuinka nuoristyöttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä kyettiin ratkaisemaan uusin keinoin työn verotuksen kiristymistä tunnutaan sumuttavan täällä paljon erityisesti kokoomuksen edustajien toimesta hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti ansiotuloverotusta kevennetään kahdellasadalla miljoonalla eurolla hallituksen toimesta kevennys kohdistetaan pieni ja keskituloisille palkansaajille eläketulonsaajille sekä etuustulojensaajille ansiotuloverotukseen tehdään ansiotason nousua vastaava indeksitarkistus tällä estetään verotuksen kiristyminen palkkojen yleisesti noustessa edustaja marttiselle haluan alleviivata myös sen että julkisuudessa esillä ollut ansiotuloverotuksen yleinen kiristyminen johtuu palkan sivukulujen korotuksista toki ennenkin sanottu tässä salissa jossa kyse on työmarkkinajärjestöratkaisusta eikä hallituksen tekemistä päätöksistä lähtökohta on se että valtio ei voi lähteä maksumieheksi työmarkkinajärjestöjen päätöksille vaan myös heidän tulee kantaa vastuuta kokonaisuuksista perusturvaparannukset kuten pienimpien eläkkeiden nostot ovat kriittisiä tässä budjetissa jotta kaikki pysyvät mukana vanhustenviikon kunniaksi haluan kiittää teitä kaikkia hoitotyön ammattilaisia kovasta työstänne en voi korvata usein kuvattua vuosikausia kestänyttä tunnetta siitä että työtä ei arvosteta riittävästi mutta toivon että omalta osaltamme tällä talousarvioesityksellä otamme askeleita siihen suuntaan että myös ikäihmisten turvallisuuteen panostetaan ja työn arvostus näkyy ja kyllä oppositioltakin oppositioltakin on onneksi tullut tunnustusta tänään talousarviosta keskustellessamme muun muassa edustaja satonen tuossa aikaisemmin tänään salissa kuvasi että budjettilisäykset ovat oikein kohdennettuja ja niistä ei hän kantanut huolta kiitoksia käydystä keskustelusta

arvoisa rouva puhemies heti alkuun täytyy todeta että erityisesti oikeusministeriön osalta talousarvioesityksestä löytyy monta varsin kannatettavaa kirjausta ja haluankin niistä hallitusta kiittää kiitos ensinnäkin siitä että naisiin kohdistuvaan väkivaltaan on kiinnitetty huomiota on kansallinen häpeä että armas kotimaamme löytyy kärkisijoilta kun puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta tutkimusten mukaan suomi on eun toiseksi turvattomin maa naisille ja joka kolmas nainen kohtaa parisuhteessaan väkivaltaa kiitos myös mielenterveyspalveluihin panostamisesta viime kesänä nuoret totesivat minulle suomiareenan tilaisuudessa että huumeita saa helpommin kuin hoitoa aika pelottavaa jos omissa käsissä ja ongelmia hoidetaan päihteillä tämä oli pysäyttävä sanoma mihin pitää puuttua mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen panostukset ovat todella hyvä asia niin yksittäisten ihmisten kuin yhteiskunnan näkökulmasta arvoisa rouva puhemies huolissani olen kuitenkin siitä että hallitusohjelmassa on ummistettu silmät järjestäytyneen rikollisuuden osalta eikä ohjelmasta löytynyt toimenpiteitä sen torjuntaan liittyen eikä nyt talousarvioesityskään suuremmin helpotusta tuonut tunnuksellisten rikollisjengien määrä on kuitenkin kasvussa ja niiden toimintarakenteet ovat muutoksessa jengiytymisen myötä uhkailu kiristys ja väkivalta yleistyvät yritystoiminnan rooli rikoksenteossa vahvistuu europolin mukaan laillisiin liiketoimintarakenteisiin liittyy lähitulevaisuudessa ennennäkemätön määrä rikollisuutta mielelläni kuulisinkin miten hallitus on ajatellut vahvistaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa arvoisa rouva puhemies syyttäjälaitokselle tuomioistuimille oikeusavulle ja rikosseuraamuslaitokselle kohdistetaan yhteensä viiden pilkku kahden miljoonan euron vuotuinen lisämääräraha tämä on positiivinen asia ja tarkoittaa sitä että hallitus on ymmärtänyt resursoida poliisin lisäksi koko rikosketjuun ja näin rikosvastuu toteutuu paremmin vakava huolenaiheeni on kuitenkin onko tämä loppuketjun lisäresursointi mitoitettu nyt vain kompensoimaan poliisien määrän kasvusta johtuvaa lisätyötä todellisuudessa tilanne on kuitenkin se että jo tälläkin hetkellä esimerkiksi syyttäjien työpöydillä pinot ja jonot ovat täysin kestämättömällä tasolla syyttäjiä suomessa on noin kolmesataaseitsemänkymmentä ja vuosittain hoidettavia asioita on yhdeksänkymmentätuhatta ja määrä vain kasvaa jotta pääsisimme edes eurooppalaiselle keskitasolle meillä tulisi saada nostettua syyttäjien määrä kuuteensataan tarvitsemme siis lisäresursseja tätä sumaa purkamaan emmekä vain poliisien määrän kasvusta johtuvaa lisätyötä kompensoimaan olen toki tyytyväinen että lisäresursseja koko rikosketjuun ylipäätään tulee mutta henkselien henkselien paukutteluun tämä ei todellakaan vielä oikeuta arvoisa rouva puhemies ymmärrän hyvin rajallisten resurssien tuoman dilemman ja koalitiohallituksen ja sen vaatimien kompromissien tuomat haasteet totuus kuitenkin on että mikäli haluamme pitää huolta oikeusvaltiosta ja hyvinvointiyhteiskunnastamme se vaatii panostuksia näitä panostuksia saisimme verovaroja uudelleen kohdentamalla ja työllisyysasteen nostamisella tällä hetkellä monien muiden kollegoideni tavoin minua on huolettanut talousarvion tulopuoli jo hallitusohjelmassa linjattiin työllisyysasteen nostamisen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin olevan koko hallitusohjelman tulopuolen keskeisin yksittäinen elementti merkittävät työllisyystoimet loistavat kuitenkin poissaolollaan ja niitä odotellessa totesivat jo valtiovarainministeriön virkamiehetkin hallituksella onkin tuntunut olevan suurempi kiire päästä jakamaan rahaa kuin miettiä mistä nämä rahat saadaan toisin kuin hallituspuolueet tässä keskustelussa ovat monesti väittäneet emme vastusta näitä tärkeitä lisäpanostuksia olemme lähinnä vain huolestuneita siitä kuinka tämä kaikki rahoitetaan valtiovarainministeriön osastopäällikkö mikko spolanderkin jo totesi ettei nykyinen kasvutahti riitä hyvinvointivaltion tarpeisiin talouden tasapainottamisesta meidän kaikkien tulisi olla huolissamme ei sen takia että se olisi itseisarvo vaan jotta voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan ja oikeusvaltion tulevaisuuden pelkkä rahan jakaminen ei ole temppu eikä mikään vaikka olisi kuinka hyviä ja tärkeitä kohteita todellinen temppu on se kuinka tehdä tämä niin että voimme samaan aikaan pitää huolta yhteiskunnastamme myös pitkällä aikavälillä arvoisa rouva puhemies kesäkuun yhdentenätoista päivänä eduskunnan täysistunnossa pääministeri rinne totesi hallituksen lähtökohtana olevan että pysyviä menoja ei lisätä ilman että on tietoja pysyvistä tuloista nyt toivoisinkin että hallitus vain noudattaisi pääministerin omaa linjausta enempää en pyydä

arvoisa rouva puhemies kokoomuksen puheenjohtaja orpo tässä iltapäivän keskustelussa useampaan kertaan toi esille sen että hallituksella on hyvä ohjelma paljon aineksia ja niin edelleen mutta missä rahat peräänkuulutettiin rahojen perään ei ole varaa kuului

useammastakin useammastakin suusta kokoomuksen suunnalta minusta edustaja heli järvinen siinä keskustelussa vastasi hienosti kun hän yhdessä lyhyessä puheenvuorossaan totesi että on erikoista tämä keskustelu hyvinvointivaltion kriisistä ja rahoitusvaikeuksista tilanteessa jossa suomi on keskimääräiseltä kansantulolta rikkaampi kuin koskaan historian kuluessa juuri tällä hetkellä jossakin mättää kun me olemme kuitenkin ikään kuin taloudellisessa kriittisessä kriisissä ja meillä ei ole voimavaroja se on totta että julkinen talous valtiontalouden puolelta on ollut alijäämäinen viime vuosina parin miljardin euron tasolla se alijäämä on ollut sillä puolella mutta eihän tämä valtiontalouden alijäämä mittaa koko julkisen taloutemme alijäämäisyyttä tai ylijäämäisyyttä mehän samanaikaisesti säästämme rajusti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana eläkerahastojen me olemme työeläkejärjestelmän kautta kanavoineet keskimääräinen kasvu on ollut joka vuosi kahdeksan miljardia euroa se on keskimääräinen kasvu koska se vaihtelee vuosittain johtuen pitkälti osakemarkkinoiden kehityksestä eli suomi on niitä harvoja unionimaita joissa tosiasiassa koko julkinen talous on ylijäämäinen ja sehän näkyykin myöskin siinä että meidän julkisen talouden velka aste on viron ja luxemburgin jälkeen euroopan unionissa alhaisin eli tämä pelottelu tästä velasta ja velkaantumisesta ja vastaavista asioista on tarpeetonta tarpeellista on tietenkin puhua ihan vakavasti siitä että julkisen talouden pidemmässä juoksussa täytyy olla tasapainoinen ja siltä osin ihan legitiimiä velasta on paljon täällä puhuttu mutta onneksi hallituspuolueiden edustajat ovat täällä puhuneet myöskin toisentyyppisestä velasta joka on nyt syytä maksaa se on oikeudenmukaisuuden velka siinä meidän hallituksemme on aidosti tarttumassa uudesta kulmasta asioihin ja me yritämme peittää tuota oikeudenmukaisuuden velkaa edustaja hilkka kemppi poistui tuosta juuri hän omassa puheenvuorossaan nosti erään kulman jossa tämä oikeudenmukaisuuskysymys tietysti mittautuu hyvin se mittautuu ehdottomasti muissakin kohdissa minä otan yhden teeman esille ja se on suomen ikäihmisten tilanne yli tilanne ja eläkeläisten asema eläkeläisten etuuksia on viimeisten parinkymmenen vuoden

heikennetty enemmän kuin minkään muun yhteiskuntaryhmän suomessa se on ollut aivan systemaattista sitten yhdeksänkymmentä luvun alun siellä on lukuisa joukko muutoksia ja niitä ei tässä yhteydessä kannata ruveta luettelemaan jotka ovat eläkeläisten elintasoa aidosti heikentäneet meillä on nyt ensi kerran neljännesvuosisataan hallitus ja myöskin tämä budjetti jota tässä esitetään tarttuvat vakavasti ikäihmisten ongelmiin se tarttuu vakavasti ikäihmisten ongelmiin lähtee kohentamaan ikäihmisten elinolosuhteita aidosti tämä tilanne on täällä tällainen

lähti omassa hallitusohjelmassaan kirjaamaan suomen heikkouden numero yksi ja se oli se että suomen taloutta ja kilpailukykyä hankaloittaa väestön ikääntyminen katsokaapa rinteen hallituksen ohjelmaa ikääntyneet nähdään yhteiskunnan voimavarana kaikille halutaan taata arvokas vanhuus eikä ketään jätetä yksin

pidä pelätä vanhenemista kirjaa hallitusohjelma eli ikäihmiset ovat voimavara tässä nyky suomen hallitusohjelmassa konkreettisesti sipilän hallitus oli valitettavasti se hallitus joka teki kaikkein rajuimpia leikkauksia näin lyhyessä puheenvuorossa ei kannata niitä lähteä käymään lävitse tämä budjettiesitys avaa kuitenkin aivan uusia kulmia siellä on se hoitajamitoitus tavoitteeksi asetettu siellä pyritään asteittain vahvistamaan kotihoidon resursseja ja se on tärkeä asia hyvinvointitarkastuksesta syntyy seniorineuvolajärjestelmän itu joka on sinne rakennettu vanhusasiavaltuutetun toimi tulee suomeen tällä hallituskaudella iso joukko uudistuksia jotka kaikki kohentavat konkreettisesti ikäihmisten tilannetta ja tietenkin siellä on myöskin se niin sanottu vappusatanen sen vappusatasen ensimmäiset askeleet tässä budjettiesityksessä meillä on nyt viisikymmentä euroa takuueläkkeisiin ja kolmekymmentäkaksi euroa kansaneläkkeen nostoon nämä kaikki ovat niitä jotka kohentavat köyhimpien eläkkeensaajien eläkkeitä jatkoa seuraa

arvoisa rouva puhemies oli miellyttävä kuulla edustaja kiljusen puheenvuoroa rahaa siis ja me jotka varoittelemme velkaantumisesta olemme vain ilonpilaajia eli velka on voimavaramme jos pystyisin jatkamaan tätä edustaja kiljusen johdonmukaista linjaa no arvoisa puhemies en tullut keskustelemaan tästä edustaja kiljusen näkökulmasta tämän enempää vaan itseasiassa tulin kertomaan tyytyväisyyteni yhteen budjetin kohtaan joka liittyy ammatilliseen koulutukseen nimittäin ammatillinen koulutus on saamassa uutta rahoitusta budjetissa tosin kertaluonteisena niin kuin tässä on jo muutaman kerran tullut todettua mutta joka tapauksessa se on tarpeen otan esimerkin tuolta kotiseudulta etelä pohjanmaalta meillä monet avoimena olevat työt edellyttävät vahvaa ammattiosaamista esimerkiksi metallialalla samalla annan kuitenkin tämän kiitoksen ohella määrärahasta kehotuksen seurata miten ammatillista opetusta tällä hetkellä suomessa annetaan ja mikä on ammatillisen opetuksen laatu tällä hetkellä nimittäin valitettava viesti koulumaailmasta on se että on paljon opetuspäiviä jotka ovat etäpäiviä ja oppilaat ovat kotona puuhaamassa erilaisia etätehtäviä ei näin synny kovan luokan cnc koneistajia kauhavalaiseen metalliyritykseen kyllä siellä pitää olla opettajan paikalla ja kertoa mitä tässä tehdään näin tätä konetta käytetään ja näin tehdään hyvää jälkeä kyllä nämä ovat semmoisia ovat semmoisia perusasioita jotka pitää ammatillisessa koulutuksessa saada kunniaan tässä asiassa nyt viestitän ja luotan rinteen hallitukseen että tämän määrärahan turvin myös tehdään vahvaa seurantaa siihen mitä mitä siellä kouluissa tapahtuu nimittäin tähän lopuksi vielä niin kuin tämän asian tiivistämiseksi minulla oli tuossa pari vuotta sitten mahdollisuus käydä etelä karjalan suunnalla ja siteeraan karjalan prikaatin komentajaa jonka tapasin ja tiivisti ammatillisen koulutuksemme ongelmat seuraavalla tavalla meille tulee tänne varusmiespalveluun sellaisia autonasentajia että ei edes autoa uskalla antaa ajettavaksi

arvoisa rouva puhemies me olemme täällä yleisesti ja yhteisesti tunnistaneet sen myös hallitus hallitus on tämän todennut että hallitusohjelman onnistuminen edellyttää edellyttää sitä että nämä hallituksen työllisyystavoitteet onnistuvat muuten putoaa rahoitukselta pohja pois nyt sitten kuitenkin hallituksen työllisyyttä lisäävät toimet loistavat poissaolollaan isossa mittakaavassa toki on on näitä ministeri harakan esittämiä palkkatukiasioita osatyökykyisten työllistämisasiaa ja niin edelleen ne ovat tietenkin hyviä työllistämiskeinoja mutta ne eivät ratkaise sitä meidän valtiontalouteen liittyvää työllisyyden noston ongelmaa ja jotta se saadaan ratkaistua meidän pitää saada työpaikkoja syntymään nimenomaan avoimelle sektorille huomattavasti enemmän joitain keinoja toki nyt hallituksella oli esittää ja niitä edustaja kemppi tuossa äsken luetteli muun muassa tuplapoistot yrityksille ja niin edelleen mutta ihmettelen syvästi miksi lista on niin lyhyt erityisen ymmyrkäiseksi suu tässä menee totesin juuri vähän aikaa sitten kun esimerkiksi työ ja elinkeinoministeriö on itse tehnyt noin vuosi sitten raportin uudistuva työ ja yrittäjyys visioista toteutukseen ja siellä on neljäkymmentäviisi konkreettista toimenpidettä joilla yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan ja joilla työllisyyttä voidaan lisätä mutta kuitenkaan hallitus ei ota käyttöön näitä keinoja joita omassa ministeriössä on esitetty tämä minua syvästi ihmetyttää ja ehkä tähän joskus saamme vastauksen mutta jotta nyt ei aivan menisi hallituksen moittimiseksi niin on kyllä kehuttavakin hieman hallitusta erityisen hyvää työtä hallitus on tehnyt liikenteen infrastruktuurin saralla tämä kolmensadan miljoonan euron korjausvelkaohjelma pysyy käynnissä ja täytyy tunnustaa että esimerkiksi eri alueille on tehty hyviä tiehankkeita ja niitä rahoitetaan kuten esimerkiksi tuonne etelä karjalaan valtatielle kolmanteentoista pitkään ongelmana ollut myttiönmäen mutka saadaan nyt hallituksen päätöksellä oikaistua ja siitä hallitukselle suuri kiitos että tämän asian vakavuus on ymmärretty ja nyt rahat myönnetty tälle mutkan oikaisulle toki siellä on vielä muun muassa kuivasensaarentie ja ja pulsan vilkjärven tie jotka vaativat ehkä ei ihan niin suurta suurta panostusta että nekin saadaan kuntoon onhan tässä vielä hallituksella aikaa näitä hyviäkin töitä yrittää tehdä

arvoisa rouva puhemies vielä muutama huomio omalta keskustelun päätteeksi täällä edustaja kiljunen pohdiskeli puheenvuorossaan valtion velanoton vaikutuksia ja ja julkisen talouden kokonaisuutta ja sitä onko sillä vaikutuksia ja ja pitääkö olla huolissaan no näin vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä syntyneenä uutena kansanedustajana olen tavattoman huolissani olen huolissani sen takia että meidän valtionvelka on kymmenessä vuodessa lähes kaksinkertaistunut finanssikriisin jälkeen sen takia että työikäisen väestön määrä jatkuvasti supistuu ja olen huolissani siitä että meillä huollettavia on koko ajan enemmän meillä täytyy työssäkäyvän väestön pitää huolta meidän lapsista ja ikäihmisistä omien vanhempieni ja isovanhempieni sukupolvesta ja tässä vielä totean sen verran että että sinänsä en en näe siinä estettä etteikö valtio voisi ottaa esimerkiksi keskeisiin infrahankkeisiin lainaa jos meidän käyttötalous olisi kunnossa mutta kun ei ole ei edes siltä osin yksi huomio vielä tähän kokonaisuuteen mitä ei ole tuotu esille tämän päivän keskustelun aikana valtion takaus ja takuuvastuisiin jotka ovat kasvaneet viimeisen kahdeksan vuoden aikana kahdestakymmenestäkolmesta miljardista viiteenkymmeneenkuuteen miljardiin tämä tuo myös merkittävän häiriötekijän semmoisessa tilanteessa että suomi tulisi ajautumaan äkillisesti esimerkiksi globaalin talouden kriisin myötä taantumaan ja ja niihin riskeihin mitä meidän julkiseen talouteen myös liittyy arvoisa rouva puhemies täällä hallituspuolueiden edustajat toivat esille vielä juhlavasti että tämä hallitus ei lisää yritysten verotaakkaa no kuitenkin toin salissa viime viikolla esille että toimitusjohtaja jussi pesonen oli laskeskellut esimerkiksi upmn osalta että kun hallitus on nyt suuressa viisaudessaan tai en nyt oikein tiedä missä ehkä lievästi häiriön hetkellä todennut että polttoaineverotusta kiristetään miljoonalla eurolla niin se tarkoittaa esimerkiksi upmlle neljän miljoonan euron vuotuista lisäkustannusta joka vastaa yhden suomalaisen paperikoneen vuotuista liikevoittoa vuotuista liikevoittoa eli kyllä hallitus näillä teidän päätöksillänne on paljon laajemmat vaikutukset myös meidän elinkeinoelämään ja vientiteollisuuteen ja siihen miten ne pystyvät ylipäänsä täällä toimimaan edustaja kemppi on valitettavasti poistunut mutta hän yritti tässä vähän heittää palloa työmarkkinajärjestöille mitä tulee tähän työn verotuksen kiristymiseen ensi vuoden osalta on totta että tämä sivukulujen kasvu liittyy kilpailukykysopimukseen viime hallitushan aina vuosittain kompensoi palkansaajille nämä

keskusliitto on tämän tämän laskelmissaan tuonut esille enkä lähde sitä nyt enää erikseen tässä toistamaan mutta mutta ette te hallituspuolueissa pääse pakoon sitä teidän vastuutanne teidän tehtävänänne on valmistella budjetti ja tämän talon tehtävänä on taas se käsitellä ja ja päättää

lähteä lipsumaan aivan viimeisenä haluan todeta kun on puhuttu paljon tästä julkisen talouden tasapainosta että se on ehkä siinä mielessä hieman harhaanjohtavaa kun tähän tähän tarkasteluun otetaan huomioon myös myös esimerkiksi eläkerahastot ja niiden ylijäämät että ei niistä ole hirveästi hyötyä valtiontalouden osalta eikä kuulukaan olla koska niiden tehtävä on jossain aivan aivan muualla ja jos ja jos taas otetaan huomioon sitten pelkästään valtion ja kuntatalous niin kuten vmn ennusteessa on todettu vuonna kaksikymmentäkolme valtiot ja kunnat tekevät viisi miljardia euroa alijäämää elikkä kyllä siinä on vielä melkoinen savotta tällä talolla ja hallituksella tehtävänä me
päätämme tämän istunnon kello kaksikymmentäkaksi ja siitä syystä yksi puheenvuoro mahtuu tähän sitten meillä on vielä liuta muita asioita jotka täytyy ehtiä tänään käydä läpi

arvoisa rouva puhemies näin pitkän päivän sisällä istuttuaan kaipaa jo ulos luonto on suomalaisille tärkeä levon ja mielen virkistyksen ja rentoutumisen paikka suomalaiset arvostavat omaa puhdasta luontoaan tämä ei ole kuitenkaan aiemmissa budjeteissa näkynyt ensi vuonna luonnonsuojelun määrärahat kasvavat sadallakahdella miljoonalla eurolla näitä rahoja on kaivattu pitkään luonnonsuojelun lisärahoilla torjutaan luonnon monimuotoisuuden hupenemista suojellaan metsiä ja soita parannetaan vesistöjen tilaa ja elvytetään vaelluskalakantoja tämä hallitus pyrkii luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttämiseen ilmastonmuutoksen torjumiseksi hallitus tukee suomalaisia ratkaisujen valitsemisessa vielä ei tule valmista kuten edustaja siren totesi vaan kunnianhimoa tarvitaan yhä hiilineutraalisuus vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä on hallituksen suuri tehtävä tämä muutos tulee tehdä reilusti ja se vaatii myös jatkuvuutta kaikkien toimien tulee olla oikeudenmukaisia mistä edustaja merikin tuntui täällä olevan huolissaan sitten muutama sana ammatillisesta koulutuksesta josta täällä on puhuttu se oli yksi edellisen hallituskauden suurimmista kärsijöistä ammatillisia opettajia lisätään tässä budjetissa yhä kuten jo lisäbudjetissa ja samoin myös opinto ohjaus vahvistuu olen edustaja sankelon kanssa samaa mieltä siitä että lähiopetuksen tarve on siellä ilmeinen tässä kyseltiin irtisanomisista tämä määrärahalisäys tehdään tämmöisenä harkinnanvaraisena lisämäärärahana perusrahoitukseen jolloin sitä on mahdollisuus jaksottaa ja kohdentaa oppilaitoksen itsenäisesti eli se ei tarkoita irtisanomisia korkeakoulut saavat lisäksi perusrahoitukseen kuudenkymmenen miljoonan lisän ja läpi linjan eri koulutusasteille tehdään indeksikorotukset suomen akatemialle ei tule leikkausta vaan aiempi kertaluontoinen rahoitus lakkaa tässä kohtaa onnistuvat ja toimivat työllisyystoimet ovat muutenkin tämän budjetin ja tulevien budjettien tärkeä edellytys talouden talouden tilan kiristyessä on tärkeää luoda yrittäjille mahdollisuuksia työllistää ja mahdollistaa helppo työn perässä muuttaminen jatkuvan oppimisen parlamentaarisessa työssä on pyrkimys löytää keinoja joilla osaamista pidetään yllä näin yhä useampi voi jatkossa

edistävään koulutukseen satsataan kaksi pilkku viisi miljoonaa tämä on tärkeä panostus yhteiskuntaan jossa luodaan tasa arvoa siten että jokaisella on mahdollisuus päästä kiinni työhön

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenes asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön yksi

pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa

lakiehdotuksesta lakiehdotuksesta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenesensimmäinen asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kaksi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä

lakiehdotuksesta lakiehdotuksesta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kolme pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa

lakiehdotuksesta lakiehdotuksesta